käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia nyt päätetään puolustusvaliokunnan mietinnön neljä pohjalta kannanotosta selonteon johdosta puolustusvaliokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelu käydään etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena ryhmäpuheenvuorokierrosta ei ole etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään viisi minuuttia puhemiesneuvosto suosittaa että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään viisi minuuttia lisäksi myönnän harkitsemassani järjestyksessä vastauspuheenvuoroja keskustelua tästä asiakohdasta käydään siis kello

mikäli keskustelu päättyy ennen kello

aloitetaan keskustelu valiokunnan puheenjohtaja edustaja kanerva muut keskustelut pyydän siirtämään ripeästi salin ulkopuolelle ja keskitytään täällä tähän

edustaja kanerva maltatteko hetken pyydän nyt

arvoisa puhemies puolustusvaliokunta on antanut hyvin perusteellisen mietintönsä valtioneuvoston puolustusselonteosta lähes sataa asiantuntijaa on kuultu puolustusvaliokunnan tekemän valmistelun yhteydessä lausuntonsa ovat myös antaneet valtiovarain ulkoasiain ja hallintovaliokunta lisäksi parlamentaarinen seurantaryhmä on ollut mukana koko prosessin ajan selontekoa valmisteltaessa on hyvä että eduskunta on näin perusteellisesti käsitellyt tätä kautta aikain ensimmäistä puolustusselontekoa selonteon keskeinen lähtökohta on että suomen puolustuskyvyn tulee vastata muuttuvan turvallisuusympäristön vaatimuksia tavoite edellyttää riittävää materiaalista suorituskykyä valppautta muutosten tunnistamisessa ja tarvittaessa myös kykyä toimia nopeasti strategisilla suorituskykyhankkeilla valmiuden parantamisella lainsäädännön kehittämisellä ja kansainvälisellä yhteistyöllä ryhdytään nyt toimeenpanemaan näitä selonteon tavoitteita puolustusvaliokunta kiinnittää mietintönsä ponsissa huomioita eräisiin selonteon seikkoihin joita haluaisin seuraavaksi kommentoida ensinnäkin vanhentuvia hornet hävittäjiä korvaava hx hanke on poikkeuksellisen merkittävä hanke niin puolustuksemme suorituskyvyn kuin eduskunnan budjetäärisen vallan kannalta puolustushallinto informoi eduskuntaa säännönmukaisesti erityisesti hx hankkeen etenemisestä aina ja tarvittaessa toiseksi valiokunta on kiinnittänyt huomionsa kehityskulkuun jossa sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden uhat sekoittuvat toisiinsa uudentyyppiset uhat kokonaisturvallisuuden konsepti ja yhteiskunnan kriisinsietokyky otetaan huomioon valiokunnan esityksen mukaisesti turvallisuuskomitean päivittäessä marraskuussa valmistuvaa yhteiskunnan turvallisuusstrategiaa kolmanneksi valiokunta esittää valtioneuvoston kansliaan kyberturvallisuutta koordinoivan keskuksen perustamista näkisin tarpeelliseksi tehdä perusteellisemman arvioinnin kokonaisturvallisuuden kentässä työskentelevien koordinoivien tahojen toiminnasta ja kehittämisestä

vaikuttaa myös kertausharjoitusten tarpeeseen niitä on määrätietoisesti lisätty mutta tarvetta on enemmälle nykyhenkilöstöllä kuitenkin rajat tulossa vastaan yhtenä ulottuvuutena on muistettava vapaaehtoisen maanpuolustuksen edelleen kehittäminen vapaaehtoisella harjoittelulla voidaan tehostaa sodanajan joukkojen osaamistasoa kustannustehokkaasti edelliseen liittyen valiokunta on kiinnittänyt huomiota seikkaan johon olen itsekin kiinnittänyt huomiota lukuisilla käynneilläni puolustusvoimien toimipisteissä ympäri maata nimittäin puolustusvoimien henkilöstön jaksaminen on äärirajoilla johtuen puolustusvoimauudistuksen yhteydessä toteutetuista henkilöstösupistuksista turvallisuusympäristön muutoksen myötä lisääntyneistä tehtävistä ja erityisosaamista vaatineista kriisinhallintaoperaatioista puolustusvoimat seuraa tiiviisti työhyvinvoinnin kehittämistä ja tekee tarvittavat toimenpiteet henkilöstön jaksamisen ylläpitämiseksi eräs keino kouluttajapulan paikkaamiseksi on sopimussotilaiden palkkaus johon on saatukin jonkin verran lisäresursseja mainittakoon lopuksi vielä ajanpuutteesta johtuen en ihan kaikkia asioita ehdi tässä yhteydessä käsittelemään mutta toivottavasti pystymme niihin palaamaan asevelvollisuusasiat ja niissä pyrimme kehittämään varusmiesten psykososiaalista tukea tavoitteena on esimerkiksi yhdessä sosiaali ja terveysministeriön kanssa turvata niin sanottu aikalisä toiminta jossa tarjotaan tukitoimia nuorten miesten syrjäytymiskehityksen ehkäisemiseksi se mahdollistaa aktiivisen tuen tarjoamisen nuorille miehille kutsunnoissa ja varusmies tai siviilipalveluksen keskeytyessä arvoisa puhemies kiitän niin mietintö kuin lausuntovaliokuntia hyvin tehdystä työstä

arvoisa rouva puhemies on tärkeää että eduskunta on käsitellyt selontekoa laajasti ja antanut siitä seikkaperäisen mietinnön sotilaallinen toiminta ja sotilaalliset jännitteet itämeren alueella ovat lisääntyneet muutos tulee jatkumaan pitkän aikaa ja vaikutukset suomeen voivat olla merkittävät huolehtiminen omasta kansallisesta puolustuskyvystä on yksi keskeinen elementti turvallisuuden tuottamiseksi selonteossa ja valiokunnan mietinnössä tulee ilmi puolustusvoimiin liittyviä eri kysymyksiä joilla turvallisuutta lisätään suomeen ei tällä hetkellä välitöntä sotilaallista uhkaa sotilaalliseen voimankäyttöön suomea vastaan tai sillä uhkaamiseen on kuitenkin varauduttava eun jäsenenä suomi ei voisi olla ulkopuolinen jos sen lähialueella tai muualla euroopassa turvallisuus olisi uhattuna mietinnössä painotetaan aivan oikein tarvetta lisätä osaamistamme kyberturvallisuuteen ja hybridiuhkiin liittyvissä kysymyksissä tässä yhteydessä korostuu myös resilienssin merkitys työtä tehdään ulkoministeriössä muun muassa hybridi ja informaatiovaikuttamiseen liittyen ja laajemmin esimerkiksi käynnissä on yhteiskunnan turvallisuusstrategian päivitys haluaisin korostaa tarvetta nähdä kriisinhallintaa laajemmin vieläkin laajemmin kuin se nähdään mietinnössä ulkoiset konfliktit ja uhat heijastuvat nyt aivan poikkeuksellisella tavalla myös sisäiseen turvallisuuteemme kriisinhallinnassa kriisinhallinnassa yhdistyy kansallinen etu ja pyrkimys oikeudenmukaisemman maailman rakentamiseen kahdenvälinen puolustusyhteistyö ruotsin kanssa on meille avainasemassa tätä tuetaan tiiviillä ulko ja turvallisuuspoliittisella yhteistyöllä yhdysvaltojen kanssa jatketaan tiivistä puolustusyhteistyötä jota pyritään edelleen vahvistamaan suomi edistää määrätietoisesti eun yhteisen turvallisuus ja puolustuspolitiikan ja puolustusyhteistyön kehittämistä edustaja mustajärvi on suomen etu että meillä on ystäviä maailmassa ystäviä ei ole koskaan liikaa uskokaa minä tiedän mistä puhun

arvoisa puhemies puhe on vaikuttavaa kuten aina koska vasemmisto kuuntelee mistä olen heille suuresti iloinen

arvoisa puhemies näitä isänmaan asioita edistämään tarvitaan kaikkia suomi ei ole itsenäinen saareke maailmassa eikä yksin pysty puolustamaan itseään me tarvitsemme yhteistyötä ja siitä me lähdemme myös eteenpäin nato kumppanuus on yksi asia jolla on turvallisuuspoliittista merkitystä semminkin kun me jaamme turvallisuusympäristön nato maiden kanssa baltian maat puola saksa kaikki olemme samalla itämeren alueella tätä yhteistyötä ja vakautta kannattaa edistää ja tietenkin pitää hyvät hyvät suhteet myös venäjään on hyvä muistaa että samalla kun me puhumme meidän omista puolustusmäärärahoistamme ja satsauksistamme puolustukseen myös suomen lähivaltiot ovat reagoineet turvallisuusympäristön muutoksiin parantamalla asevoimiensa valmiutta ja päättämällä uusista materiaalihankinnoista sekä korottamalla puolustusmäärärahojaan mutta kokonaisturvallisuutemme on kiinni kansainvälisestä vakaudesta järkevästä ulko ja turvallisuuspolitiikasta yhdistettynä uskottavaan puolustukseen ja puolustuspolitiikkaan nämä ovat saman kolikon eri puolia ja ne kaikki tarvitaan mukaan suomi tekee aktiivista yhteistyötä maailmalla ja pitää huolta omasta puolustuksestaan aivan kuten puolustusministeri niinistö totesi

arvoisa puhemies suomen ulko ja turvallisuuspolitiikan sekä puolustuspolitiikan peruslinja on selvä yleinen asevelvollisuus koko maan puolustaminen ja sotilaallinen liittoutumattomuus

näitä linjauksia suomalaiset tukevat voimakkaasti myös sitä sotilaallista liittoutumattomuutta yksimielisyyden tavoittelu isoissa asioissa on tärkeää mutta pakotettu yksimielisyys ei ole oikeaa demokratiaa olemme jättäneet puolustusselonteon mietintöön vastalauseen esitänkin hyväksyttäväksi vastalauseen mukaiset neljä kannanottoa edellytämme että suomi ruotsi puolustusyhteistyö ei saa johtaa sotilaallisesta liittoutumattomuudesta luopumiseen tuemme kuitenkin teollisen yhteistyön kehittämistä ja teollisen perustan lujittamista liittyen strategisiin suorituskykyhankkeisiin kyseenalaistamme hx hankkeen mukaisesti tilattavien monitoimihävittäjien määrän ja hankintojen loppusumman vastustamme eun militarisointia turvallisuus ja puolustuspolitiikan syventäminen on mitä selkeintä liittovaltiokehitystä arvoisa puhemies
vasemmistoliiton eduskuntaryhmä pitää mahdottomana sitoutua esitettyyn puolustusmenojen kokonaiskonseptiin ilman tarkempaa arviota esitetyistä lisäresursseista suomen nato kriteerein laskettava puolustusbudjetin bkt osuus on nyt noin yksi pilkku kuusi prosenttia ja strategiset suorituskykyhankkeet nostavat tason kahteen prosenttiin se on naton vaatimus jäsenmailleen nato standardin käytössä ei ole kyse vain laskentateknisestä menetelmästä vaan poliittisesta viestistä että suomi yltää vaaditulle tasolle emme pidä hyvänä että suomi on mukana asevarustelussa joka kiristää entisestään turvallisuustilannetta itämerellä ja euroopassa nato maille esitetty vaade puolustusbudjettien merkittävästä kasvattamisesta sataa suoraan merkittävimpien asekauppaa harjoittavien maiden ja niiden yritysten laariin vasemmistoliiton eduskuntaryhmä ei hyväksy eun militarisointia sotavoimin ei taistella massatyöttömyyttä unionin sisäistä eriytyneisyyttä talouskriisejä ja pakolaisongelmaa vastaan sotateollisen kompleksin rakentaminen ei voi olla se liima joka pitää eun kasassa materiaa tärkeämpää on maanpuolustustahto ja se kuinka organisaatiossa työskentelevää henkilöstöä kohdellaan organisaatioitten jatkuva muutos ja epävarmuus tulevasta heikentävät henkilöstön jaksamista taannoin puolustusvoimien ruokahuolto siirrettiin leijona cateringille ja se johti välittömästi työnteon ehtojen heikkenemiseen ja huomattaviin palkanalennuksiin vastikään eduskunnassa hyväksyttiin hallituspuolueitten äänin esitys laiksi puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta sen seurauksena jo työ tai virkasuhteessa oleva siviili tai sotilashenkilö voidaan pakottaa vasten tahtoaan sotatoimiin sotatoimialueelle takautuva lainsäädäntö on aina tuomittavaa ja erityisesti silloin kun on kyse työntekijän perusoikeuksista sekä työntekijän terveyteen ja henkeen kohdistuvasta uhasta henkilöstön jaksamista ei paranna työnantajan sanelu ja sanktioitten voimalla tapahtuva uusien velvoitteitten käyttöönotto josta työntekijöillä ei ollut aavistustakaan työ tai virkasuhdetta solmittaessa arvoisa puhemies suomen tulee kaikessa kansainvälisessä yhteistyössä varjella kansallista liikkumatilaa ja itsenäistä päätöksenteko oikeutta vasemmistoliitto edellyttää että kansainvälisiin kriisinhallintaoperaatioihin on aina ykn turvallisuusneuvoston tai etyjin valtuutus lissabonin sopimuksen avunanto sekä yhteisvastuulausekkeet ja niiden mukaisten velvoitteitten täyttäminen ovat aina kahdenkeskinen neuvotteluprosessi kahdenkeskinen neuvotteluprosessi apua antavan maan ja sitä vastaanottavan maan välillä eu maiden enemmistön tai keskeisten jäsenmaiden tahto ei saa yhdenmukaisuuden paineessa muodostua automaattisesti pienempien jäsenmaiden kannaksi kansainvälisessä harjoitustoiminnassa tulee painottaa ensisijaisesti kansallista hyötyä myös kansainvälisten harjoitusten luonteeseen tulee kiinnittää erityinen huomio silloin kun on kyse jostain ulko ja turvallisuuspoliittisesti uudesta tai erityisen merkittävästä tekijästä kansainvälisessä harjoitustoiminnassa tulee estää erilaiset provokaatiot jotka voivat olla joidenkin harjoituskumppaneiden tavoitteena suomen ulko ja turvallisuuspoliittisen linjan testaamiseksi arvoisa puhemies sotilasliitto nato tarjoaa suomelle kumppanimaana mahdollisuutta syvällisempään yhteistyöhön kuitenkin esimerkiksi nato standardit ovat käytännön yhteistyössä tapa sitoa suomi yhä tiiviimmin naton kylkeen mietinnön tekstiosa jossa viitataan puolustusyhteistyön kehittämisen yhteydessä siihen ettei mahdolliselle sotilaalliselle liittoutumiselle muodostu käytännön esteitä voidaan ymmärtää myös niin että sotilaallinen harjoitustoiminta standardit ja hankinnat ajavat suomea yhä lähemmäs lopullista päämäärää

arvoisa

puolustusvoimat lienee suomen paras lobbausorganisaatio me kaikki varmaan olemme saaneet siitä maistiaisia mutta sanon ettei ihan kritiikittömästi ostaa kaikkia niitä tarpeita mitä puolustusvoimat pyrkivät meille myymään mieleen tulee vaikkapa taisteluhelikopterit jotka oli aivan välttämätöntä ostaa suomelle tätä hankintaa ei tehty eikä sen vuoksi olla ongelmissa ilmatyynyalukset kuinka välttämättömiä ja kuinka tehokkaita ne nyt ovatkaan jos samaan aikaan leikataan koulutuksesta sosiaaliturvasta tavallisten ihmisten toimeentulosta herää monelle varmasti kysymys mikä on se maa jota puolustetaan niin että aseet laitetaan tavallisten ihmisten edelle sen vuoksi on tärkeää että tässä vaiheessa emme sitoudu hx hankkeessa mihin tahansa summaan vaan arvioimme huolellisesti todellisen tarpeen niin määrältä kuin ostohinnoilta arvoisa rouva puhemies ruotsin naapurimaan sotilaallisesti liittoutumattoman maan kanssa pitää tehdä läheistä yhteistyötä mutta tavoitteena ei pidä olla sotilasliitto ruotsin kanssa vaan yhteistyö joka hyödyttää molempia jossa saamme mahdollisesti myös taloudellisia voimavaroja paremmin meidän puolustusvoimille eun militarisointi on liittovaltiokehitystä jos mikä kun täällä tietyt puolueet puhuvat liittovaltiokehitystä vastaan niin loogisuuden nimissä heidän pitäisi erityisesti tätä eun militarisointia vastustaa sitä että budjettiin tuodaan myös puolustusmenoja jos tämä ei ole liittovaltiokehitystä niin mikä sitten on tämän vuoksi arvoisa rouva puhemies kannatan edustaja mustajärven tekemiä neljää lausumaehdotusta
nyt on mahdollista käydä debattia pyydän halukkaita ilmoittautumaan painamalla viides painiketta ja nousemalla seisomaan käydään tätä keskustelua ensin kahden minuutin puheenvuoroin ilmoitan sitten jos ja kun siirrytään minuutin puheenvuoroihin

puhemies edustaja arhinmäki otti

minulle oudon näkökulman asettaen vastakkain yhteiskunnallisia arvoja tavalla johon en oikein kykene yhtymään kun on viime päivinä viime viikkoina kuukausina ollut puhetta siitä että tulisi nostaa kahteen prosenttiin bruttokansantuotteesta niin itse olen sitä mieltä että

tulisi nostaa kolmeen prosenttiin käytän siinä osittain ulkoministeri soinin viisaita ajatuksia tukenani mutta itsekin olen tästä asiasta vakuuttunut nimittäin kokonaisturvallisuus lähtee siitä että on puolustus joka on kunnossa joka on uskottava mutta on olemassa myöskin kehitysyhteistyö humanitääristä apua ulkoasiainhallintoa ja sen kaltaista toimintaa jolla tuetaan yleisinhimillisiä arvoja tämä mielestäni sellaisen kolmen prosentin tavoitetason ja siinä tarvitaan myöskin puolustuksen elementtejä minä lasken nämä kyllä täysin yhteen koriin ja toivon että voisimme tässä hieman tarkistaa ajatteluamme siitä kuinka maailmanrauhaa viedään eteenpäin kuinka voidaan konflikteilta välttyä ja kuinka voidaan inhimillistä kärsimystä vähentää maailmassa

puhemies olen yhtä mieltä edustaja kanervan kanssa siitä että meillä pitää olla kokonaisvaltaisempi näkemys siitä miten puolustamme suomea miten ylipäätänsä puolustamme rauhaa maailmassa se tapahtuu kehitysyhteistyön kautta konfliktien kriisien ehkäisyn kannalta sovittelemalla hyvillä naapuruussuhteilla globaalissa maailmassa suomi ei ole irti mistään kriisistä vaan vaan kaikki maat ovat jollain tavalla kytkeytyneinä niihin mutta tässä tilanteessa juuri sen vuoksi on tärkeää että suomi on sotilaallisesti liittoutumaton maa ja panostaa ei niinkään aseisiin vaan tähän pehmeään puoleen arvoisa puhemies

tätä kriittistä keskustelua pitäisi nyt käydä nyt tähän selontekoon on otettu sellaisenaan annettuna tavallaan se arvio seitsemästä viiva kymmenestä miljardista plus päälle elinkaarikustannukset jotka voivat olla kaksinkertaiset tähän nähden sen vuoksi me emme voi sitoutua tähän tavoitteeseen sen vuoksi on tärkeää että me olemme ilmoittaneet että tämä pitää arvioida rehellisesti rauhallisesti ja analyyttisesti kun sen paikka on eikä etukäteen lyödä lukkoon summia joita hävittäjähankintoihin laitetaan

kanerva selosti erittäin seikkaperäisesti valiokunnan mietinnön siitä kuinka suomen puolustus pidetään ajan tasalla kaksituhattakaksikymmentä luvulle mentäessä pohjahan on se että suomi ei ole sotien jälkeen sortunut historiattomuuteen sellaiseen ajatteluun että meitä ei mikään pahempi uhkaisi meidän pitää olla aina ajan tasalla emme ole ajaneet puolustusvoimiamme alas menneinä vuosikymmeninä pitäen sen ajan tasalla näillä vähillä varoilla mitä on ollut aina käytettävissä tälle pohjalle rakentuu puolustuksemme ajantasaistaminen myös seuraavalla vuosikymmenellä edustaja kanerva korosti laajaa yhteisymmärrystä ja kyllähän se oli erittäin laajaa vasemmistoliitto nyt tässä kertoo oman ajatuksensa mutta sehän on yksi viipale kokonaisuudesta monessa asiassa vasemmistoliitto oli yhtä mieltä ja on yhtä mieltä muitten ryhmien kanssa suomen puolustamisen tietyistä linjoista kokonaisturvallisuutta ei pidä unohtaa on hieno asia että marraskuussa tulee päivitys kokonaisturvallisuuslinjanvetoon ottaen nyt huomioon mitä kaikkea maailmalla tapahtuu ja kolkuttelee suomenkin porteilla nämä nämä terroriuhkat ynnä muut ynnä muut sellaiset se edellyttää sitä että meillä tämä todella ajan tasalla kaksi pientä huomiota mietinnöstä ensinnäkin mietinnössä on voimakkaasti korostettu maanpuolustustahtoa ja siihen vaikuttavia tekijöitä ja ensimmäisen kerran selontekojen ja mietintöjen historiassa yhteiskunnan sosiaalinen eheys liitetään suoralla kytkennällä maanpuolustustahtoon tämä on tällä tavalla se on merkittävä juttu toinen asia on se että kun puhumme kansainvälisestä yhteistyöstä se on tässä myös ihan oikea korostus niin niin sitä hyödyllisempää se yhteistyö on meidän kannaltamme mitä ajantasaisempi ajantasaisempi ja uskottavampi meidän oma puolustuksemme on silloin me saamme myös parhaiten hyötyä tästä kansainvälisestä yhteistyöstä

arvoisa rouva puhemies kiitän näin valiokunnan varapuheenjohtajana myös valiokunnan puheenjohtaja edustaja kanervaa ja valiokunnan muita jäseniä hyvästä mietinnön tekemisestä yhteistyö on ollut valiokunnan sisällä erimielisyyksiä ei ei ainakaan jonoksi asti ole ollut ja ehkä erimielisyydet ovat enemmänkin yksityiskohdissa tai poliittisten silmälasien takana valiokunta asetti tavoitteekseen tehdä mietinnöstä selontekoakin paremman asiakirjan ja se tavoite on varmasti täyttynyt olemme saaneet katettua niitä aukkoja joita selontekoon ehkä osaltaan myös jäi voikin sanoa että konsensus ja vahva maanpuolustustahto ovat tämän tasavallan tärkeimmät aseet

asevelvollisuuden kautta syntyvässä reservissä niin kuin puolustusministeri mainitsi itse pitäisin äärimmäisen tärkeänä että pystyisimme nostamaan viime kaudella pudotettua kertausharjoitusmäärän tasoa joka silloin jo suunniteltiin nostettavaksi tähän nykyiseen kahdeksaantoistatuhanteen jos saisimme varsin nopealla aikataululla edes pientä suunnitelmaa siitä millä tavalla voisimme nostaa kertausharjoituksien määrää nykyisestä samaan aikaan varmistaen että myös kouluttajia kouluttajia kantahenkilökuntaa pystyisimme lisäämään siinä suhteessa mitä tämä viidenkymmenentuhannen sodanajan joukon nostaminen edellyttää tämä suhde pitäisi nyt saada kohdalleen nostamme viidelläkymmenellätuhannella sodanajan joukkoja meidän pitäisi nostaa myös kertausharjoituksia vastaavaan tasoon

rouva puhemies on täysin kestämätöntä että edustaja arhinmäki asettaa tavallisen kansalaisen ja ja puolustusmenot vastakkain on selvää että uskottava maanpuolustus ja puolustuskyky ovat nimenomaan sitä varten että tavallinen kansalainen voi tuntea itsensä turvalliseksi tässä maassa erityisesti puolustus sisäinen ja ulkoinen turvallisuus ovat valtion keskeisimpiä ja tärkeimpiä tehtäviä on syytä kiittää valiokunnan määrätietoista työskentelyä puolustusselonteon yhteydessä kyseessähän on strateginen ja ja tiivis selonteko joka antaa hyvät eväät suomen puolustuksen suunnittelulle ja poliittiselle viitekehitykselle lähivuosien muuttuvassa ympäristössä ei ole mitään syytä olettaa että turvallisuusympäristömme muuttuisi tästä ennustettavammaksi kuin mitä se on viime vuosina ollut päinvastoin turvallisuusympäristömme muutosta on varmaankin helpointa kuvata sanoilla täysin ennustamaton sen takia on erittäin oleellista että tietysti oman maanpuolustuskykymme lisäksi keskitytään selonteossa myös entistä tiiviimpiin kansainvälisiin suhteisiin ja yhteistyöhön on tärkeää kuten valiokunnan puheenjohtaja edustaja kanerva toteaa että että kiinnitämme tässä kansainvälisessä yhteistyössä huomiota myös muihin tekijöihin ja menoihin kuin suoraan sotilaallisiin menoihin tässä yhteydessä on kuitenkin tärkeää korostaa sitä viitaten myös edustaja arhinmäen puheenvuoroon tästä pehmeästä puolesta että itänaapurimme ei ole viime aikoina näyttänyt pehmeää puoltaan joten meidän on keskeistä panostaa myös uskottavaan pelotteeseen ja siihen tämä selonteko antaa erinomaiset puitteet

minäkin arvostan seurantaryhmän työtä ja sitä että ihan oikeasti yritetään katsoa mitkä isot asiat meille ovat yhteisiä samoin kuin arvostan puolustusvaliokunnan työtä selonteko oli jonkunlainen puolustusvaliokunnan mietintö ja vastalause erinomainen palaan vielä siihen lauseeseen jonka kuulin eräässä kertausharjoituksessa kun kertausharjoitusta johtava upseeri sanoi että parasta maanpuolustustyötä on hyvin hoidettu sosiaalipolitiikka sen allekirjoitan aivan aivan täysin ja arvostan tuota luonnehdintaa mutta kuitenkin joka päivä me täällä talossa joudumme miettimään mihin rahat riittävät siinä mielessä on on näin päin outoa että yritetään rajata keskustelua että nämä valtavat summat olisivat jotenkin keskustelun tai kyseenalaistamisen tai kritiikin ulkopuolella kannattaa miettiä sitä mihin kaikkeen tuolla ulkomailla meidän rahat riittävät esimerkiksi afganistanin operaatioihin suomi on laittanut jo kahdeksansataa miljoonaa euroa ilman että afganistanissa on saatu mitään pysyvää muutosta aikaiseksi

kannattaa myös kysyä että minkä takia oli niin kovan työn takana saada maininta tekstiosaan siitä että suomi ei anna omaa aluettaan vihamielisiin tarkoituksiin mitään muuta maata vastaan kummitteliko tässä nato isäntämaasopimus jossa halutaan mennä ihan päinvastaiseen suuntaan

arvoisa puhemies tärkeä ettei kansalaisille jää se maku mikä edustaja mustajärven ensimmäisessä puheenvuorossa oli että me satsaamme puolustukseen ja turvallisuuteen muiden vaatimuksesta teemme sen puhtaasti omista tarpeistamme käsin minusta sekä puolustusselontekoa että eduskunnan vastausta leimaa neljä tähän aikaan liittyvää aihetta ensimmäinen on konkreettinen valmiuden parantaminen joka jo sinällään kertoo aika vakavaa viestiä siitä että turvallisuusympäristöanalyysimme on muuttunut toinen leimallinen asia on johdonmukainen mutta harkittu eteneminen tärkeissä hankintakysymyksissä mikä tulee vaatimaan vaalikausien ylimenevää yhteistyötä kolmas aihe on kokonaisturvallisuuden käsitteen vahva syveneminen ja neljäs on luonnollisesti kansainvälisen yhteistyön lisääntyminen oli erittäin puheenjohtaja nosti esille tämän kansallisen eheyden mihin myös kääriäinen ja mustajärvi viittasivat mutta minusta siinä ei ole kyse pelkästään maanpuolustustahdosta vaan myös meidän yhteiskunnan päätöksentekokyvystä kyllä voi sanoa että kriittisinä aikoina paineistetussa tilanteessa päätöksentekokykyä yritetään varmasti häiritä niin paljon kuin mahdollista ja siltä kannalta kansallinen eheys on valtavan tärkeä asia tähän samaan kokonaisturvallisuuden laajaan kehykseen liittyy myös talouden itsellisyys meidän pitää pitää julkinen taloutemme kunnossa niin joudu hattu kourassa anelemaan muilta meidän pitää pitää huolta ruoka ja energiaturvallisuudesta ylipäätään sellaisista tekijöistä joissa emme koskaan joudu kiristämisen kohteeksi
arvoisa rouva puhemies tässä mietinnössä on mielestäni ansiokkaasti nostettu esiin tämä kokonaisturvallisuuden käsite sillä on selvää että riittävä puolustus vaatii muutakin kuin vain riittävää suorituskykyä ja valmiudesta huolehtimista huolehtimista

siinä on korostettu sitä että myös ne ovat koko yhteiskunnan asia ja myös yksilöiden kyky vastata esimerkiksi hybridivaikuttamiseen nousee tärkeään rooliin mietinnössä on myös muistutettu siitä että maanpuolustusvelvoite koskee kaikkia sukupuolesta riippumatta ja onkin hyvä että siinä on vahvasti nostettu esiin niin naisten asevelvollisuuden kehittäminen kuin se että kaikille kansalaisille on tarjottava riittävän kattavat valmiudet kriisitilanteissa ja poikkeusoloissa toimimiseen sukupuolesta riippumatta miten tämä sitten toteutetaan jää varmasti nähtäväksi tässä kohtaa ei avattu tätä keskustelua sen laajemmin mutta tiedämme että entistä tärkeämpää on että nämä valmiudet ovat kaikilla

osa yhteistyö niin eussa kuin kahdenvälinen yhteistyö eri maiden kanssa on tärkeää se tuo meille itsellemme osaamista mutta yhtä lailla se tuo sitä yhteistyökykyä ja valmiutta lisää ruotsi on erityisasemassa meillä kumppanina se nousee esiin sekä selonteossa että mietinnössä ja itse pidän tätä erittäin tärkeänä linjauksena

arvoisa puhemies puolustusselonteon mietinnössä on suuria laajoja kokonaisuuksia niin kuin täällä

ja turvallisuusnäkökohtia ajatellen kaikki että tämä suomen uskottavuus perustuu yleiseen asevelvollisuuteen tänä valiokunnassa suuria ja merkittäviä päätöksiä on valmiuden kohottaminen kansainvälisen avun antaminen ja vastaanottaminen ja sitten myös valmiuden ylläpitoa kohottaneet yksi asia mikä on hyvin tärkeätä huomioida on tämä henkilöstön jaksaminen tiedämme että viime kaudella kun tätä puolustusuudistusta tehtiin henkilöstösupistuksia on on ollut paljon tätä tulee tosiaan tarkastella mitenkä tätä voidaan kehittää on ihan aiheellista herättää laivue kaksituhattakaksikymmentä ja hävittäjähankinnat mutta tiedetään että ne tulevat vuoden kaksituhattakaksikymmentä puolivälissä elinkaaren jos me haluamme pitää tämmöistä uskottavaa puolustusta niin näihin hankintoihin on kyllä varauduttava täällä mietinnössä myös korostamme sitä että eduskuntaa pitää pitää ajan tasalla niin asiasisältöisesti kuin budjettivallan osalta

tuon julki

myös minä haluan kiittää valiokunnan puheenjohtajaa ja ministereitä hyvistä johdatuksista tähän hyvinkin tärkeään aihepiiriin haluan myöskin ihmetellä omasta puolestani vasemmiston tapaa asettaa vastakkain nämä hankinnat ja niitten tarpeellisuuden ja toisaalta sosiaaliturvan tämä on aivan turhaa ja keinotekoista vastakkainasettelua se on vähän sama kuin kehottaisi kotitalouksia valitsemaan palovakuutuksen tai ruokakauppakäynnin välillä näin voi olla ei tarvitse myöskään hakea lobbareita puolustusvoimien puolelta jotta ymmärtäisi mistä syystä on edelleenkin äärimmäisen tärkeää että meillä on uskottavat puolustusvoimat jolla on materiaali kunnossa riittää että seuraa tätä armotonta kansainvälisen politiikan suoraa lähetystä mitä on tapahtunut lähialueillamme ja euroopassa jotta ymmärtäisi miten tärkeää on että suomi edelleenkin panostaa uskottavaan puolustukseen ja materiaaliin lisäksi kun puhutaan laivue kaksituhattakaksikymmentä hankkeesta ja hx hankkeesta ei ole kysymys mistään uudesta varustelusta vaan kysymys on suorituskykyjen korvaamisesta siitä on kysymys jos näitä hankintoja ei tehdä suomen puolustusvoimien suorituskyky laskee tämä nykyinen tilanne maailmassa vallitsee huomioon ottaen se olisi äärimmäisen huono signaali että suomi tässä tilanteessa lähtee ikään kuin montteeraamaan alas omia suorituskykyjään ahon hallitus pystyi kesken talouslaman vuonna yhdeksänkymmentäkaksi tekemään erittäin tärkeän varmaan myöskin kipeän päätöksen hornet koneiden hankkimisesta tämä olkoon myöskin hyvä esimerkki tuleville päättäjille sitten kun se aika tulee päättää hx hankkeesta se on erittäin tärkeä hanke ja toivottavasti ihan täysimääräisenä läpi

puhemies kyllä minä ihmettelen oikean laidan ajatusmaailmaa siitä että ne eurot jotka laitetaan vaikka tähän massiiviseen hävittäjähankintaan mahdollisesti sen yli mikä olisi edellytys uskottavalle turvallisuuspoliittiselle hankinnalle olisivat joitakin erilaisia euroja ne ovat niitä euroja joita kerätään veronmaksajilta yrittäjiltä palkansaajilta työttömiltä ja ne ovat niitä euroja jotka valtion budjetissa ovat vastakkain laitetaanko niitä euroja hävittäjiin niin ja niin paljon laitetaanko niitä tutkimukseen ja opetukseen laitetaanko niitä niitä yritystukiin ei ole kahta taloutta sotatalous ja siviilitalous sama budjetti koskee kaikkia ja sen vuoksi pidän kyllä

oikeutenamme arvostella myöskin tätä taloudellista puolta yleisesti sanotaan että jos haluat rauhaa valmistaudu sotaan niinhän kaikki maat tekevät pohjois koreasta lähtien uhoavat sitä että maan turvallisuutta pitää taata hyökkäyksiin pitää varautua ja sitten jotkut kehittyvät maat laittavat aivan liian suuren osan liikkumavarastaan puolustukseen tätä tapahtuu jos haluat rauhaa sinun pitää tehdä rauhanomaista ulkopolitiikkaa ja edistää aseidenriisuntaa ei kilpavarustelua se on ainakin minun henkilökohtainen

arvoisa puhemies toivottavasti ihminen on joskus niin viisas että näitä aseita ei ollenkaan tarvitse mutta pelkäänpä että saamme vielä aika pitkään odottaa sitä aikakautta siihen mennessä meidän täytyy huolehtia omasta turvallisuudestamme tulee mieleen edustaja uotila toisenlaisiakin sanontoja kuten se että joka maassa on armeija joko oma tai sitten jonkun muun pidän kyllä tärkeänä että meillä on oma ja uskottava armeija yksi asia mikä tässä keskustelussa ehkä vähän liian vähällä kulmalla on se että että on tärkeätä että meillä tämä rautapuoli on kunnossa mutta vielä sitäkin tärkeämpää on se että harjoitamme viisasta ulkopolitiikkaa siihen tapaan kuin nykyinen hallitus on tehnytkin ja tasavallan presidentti niin ikään mutta mitä tulee tähän hx hankintaan niin pitäähän teidänkin hyvät vasemmistoliiton edustajat ymmärtää se että jos täällä joka porukka olisi kovin eri mieltä tästä hankinnasta ja jokaisella olisi omat kantansa ja omat miljardilukunsa ja omat hävittäjämääränsä mitä pitää hankkia niin eihän tätä hankintaa voisi toteuttaa ollenkaan kyllä se vaatii sen että täällä on laaja yhteisymmärrys on arvokasta että täällä onkin koko lailla laaja yhteisymmärrys riittävä yhteisymmärrys sille että tätä hanketta voidaan viedä eteenpäin ja siitä voi kiittää melkein kaikkia ryhmiä ryhmiä elikkä tätä hanketta voidaan viedä eteenpäin nämä nykyiset hornetit vanhenevat käsiin ensi vuosikymmenen aikana ja kyllä on välttämätöntä että meillä on nykyaikaiset ilmapuolustuskoneet myös pidemmällä tulevaisuudessa arvoisa puhemies tässä ehkä sallitaan myös ajankohtainen kysymys kun itämerellä on viime päivinä ollut valitettavaa liikehdintää suomenlahdella mutta itämerellä laajemminkin ja myös tänään ja eilen on raportoitu ikävän kuuloisista tilanteista niin pitääkö tästä kun kun täällä on vastaavia ministereitä paikalla nyt vetää joitakin johtopäätöksiä itämeren turvallisuustilanteen sotilaspoliittisen tilanteen suhteen onko tässä jotakin negatiivista liikettä päällä vai mistä on kysymys teidän käsityksenne mukaan
arvoisa puhemies ulko ja turvallisuuspolitiikka pitää nähdä laajana kokonaisuutena johon liittyy tämä uskottava oma puolustus ja kehitysyhteistyö ja kriisienratkaisu ja kriisienhallinta kokonaisuus näihin hankintoihin liittyen olen ymmärtänyt näin että eduskunnassa on laaja yhteisymmärrys siitä että meidän pitää uskottavasta omasta puolustuksesta pitää kiinni se on se lähtökohta minusta on tärkeää miettiä mikä maavoimien tuleva resurssintarve on ja miten se yhdistyy näihin hankintoihin tämä maavoimat on aivan keskeinen osa alue suomen uskottavan oman puolustuksen ylläpitämiseksi ja siitä näkökulmasta pitää myöskin näitä uusia hankintoja arvioida sosiaalidemokraattinen puolue on sitä mieltä lähtökohdiltaan että uskottava oma puolustus pitää ylläpitää näihin tuleviin hankintoihin täytyy paneutua sitten kun ne ovat ajassa päätettävissä että lähtökohta on se että me olemme sitoutuneet siihen uskottavaan omaan puolustukseen ja sen ylläpitämistä ylläpitämistä tarvittaviin hankintoihin

nyt näistä hyvinvointiyhteiskunnan palveluista hyvinvointivaltion ylläpitämisestä suhteessa tähän puolustukseen niitä ei ei pidä asettaa vastakkain oleellista on kuitenkin se että suomessa pitää ihmisillä myöskin olla tunne siitä että kaikista pidetään huolta ja nyt tällä hetkellä tilanne on se että tämmöistä tunnetta ei kaikilla ihmisillä ole tämä liittyy tähän ajankohtaiseen hallituspolitiikkaan se liittyy tähän pitempiaikaiseen talouskehitykseen näistä asioista pitää pystyä puhumaan rinnakkain sen takia olen nostanut keskusteluun tämän mahdollisuuden miettiä puolustusvoimien isoja hankintoja ja myöskin niitten rahoitusta uudella tavalla ja sen takia minusta

sen verran tähän hävittäjäasiaan että minä täysin yhdyn vasemmistoliiton näkemyksiin siitä että suomessa täytyy myös parlamentissa voida debatoida tästä jopa vastustaa sitä ja tuoda siihen sisältöön omia näkökantoja totta kai mutta nyt pitää tietysti kuitenkin arvoisa puhemies muistaa se ettei kuitenkaan ihan mopo karkaisi käsistä että eihän eduskunta voi parhaimmillaankaan olla se elin joka päättää konetyypistä tai koneiden määrästä tai siitä mitkä tässä suhteessa ovat yhteensopivia järjestelmiä sen on pakko perustua sellaiseen ammatilliseen osaamiseen että sen kriteeristön määrittelemiseen meidän tulee ottaa osaa mutta varoa sitä tässä vaiheessa että ryhtyisimme sanomaan että koneet on hankittava sieltä maasta ja että niiden on oltava sitä tai tätä merkkiä tai että niiden lukumäärän on oltava joku tietty puolustan vapaata argumentointia mutta älkäämme kuvitelko että on eduskunnan kompetenssissa tehdä tätä sisältöä koskevat ratkaisut eduskunta eduskunta antaa rahat sen mukaan kuin viisaaksi katsoo se on selvä mutta älkäämme menkö itse syvälle siihen keskusteluun niin että me rupeamme sanomaan mikä konemerkki suomelle käy
arvoisa

pitää olla tervettä kriittisyyttä kaikkia menoja kohtaan ei puolustusvoimien hankintatoiveet voi olla sellainen osa alue jota ei kriittisesti tarkastella viittasin aikaisemmassa puheenvuorossani esimerkiksi taisteluhelikoptereihin ne oli puolustusvoimien mukaan aivan välttämätöntä hankkia suomeen mutta eipä hankittu eikä ongelmissa olla kysymys on siitä että tässä mietinnössä on ansiokkaasti pohdittu tätä maanpuolustustahtoa ja oleellista on se että ihmisiä ei syrjäytetä ihmisillä on koulutusta työtä ja toimeentuloa sitä kautta on tahtoa puolustaa maata jonka kokee omakseen

kehyksien sisällä tehdään nämä hankinnat ja samaan aikaan vaaditaan toiselta puolelta koulutuksesta ja muista leikkauksia totta kai ne ovat vastakkain pidän omituisena ajatusta minkä edustaja lepomäki nosti esille että budjettiasioista ei saisi keskustella tässä salissa ja että tähän saliin ei kuuluisi politiikka haluan sanoa nyt painokkaasti jos joku haluaa luoda sellaista olkiukkoa että meidän mielestämme vanhentuvaa kalustoa ei pitäisi uusia tai korvata emme me me ole sanoneet missään vaiheessa että mitään hankintoja ei pidä tehdä olemme sanoneet että pitää suhtautua kriittisesti siihen määrään ja siihen hintaan ja arvioida se ja se edustaja kanerva on eduskunnan se on hallituksen tehtävä sitä ei yksin voi puolustusvoimat määritellä

ajattelu että meillä oli kolme erillistä selontekoa oli perusteltu mutta vähän oli niitten erilaisuutta siinä lähtöasetelmassa siinä tilannekuvassa ja siinä tyylissä millä ne oli tehty toivon että tulevaisuudessa jos tätä mallia kolmesta jatketaan näissä olisi jotakuinkin samanlainen taso minkä tyyppisiä asioita näissä käsitellään sillä nyt nämä olivat aika lailla erimittaisia ja erilaisia

se millä suomalainen yhteiskunta parhaiten pärjää on täällä jo tullut esille meiltä siis vaaditaan kriisinsietokykyä sitä resilienssiä niin kuin se monesti käännetään meiltä vaaditaan maanpuolustustahtoa niin että tätä maata missä haluamme asua on kaikilla kyky ja halu puolustaa mutta se vaatii kahta asiaa se vaatii vahvan yhteiskunnan jotta yhteiskunta toimii jotta meillä on rakenteet kunnossa ja ja se vaatii sen kokemuksen että suomalaisia ei jaeta kahtia

että suorituskyky pidetään miten se suorituskyky pidetään kuinka monta esimerkiksi hornetin korvaavaa konetta se on tai millä euromäärällä

arvoisa puhemies käsillä oleva puolustusselonteko on on tärkeä tärkeä linjaus erityisesti näinä aikoina kun ihmiset ovat huolissaan niin kansallisesta kuin myös omasta turvallisuudestaan on erittäin tärkeää että tätä keskustelua jatketaan ensi syksynä yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta koskevan strategian päivityksen yhteydessä se mikä on myös tärkeää on että eduskunta linjaa tai hallitus linjaa siitä että että yleinen asevelvollisuus on sellainen asia josta edelleen pidetään kiinni sillä taataan kansainvälisesti tunnustettu laadukas sotilaallinen koulutus ja osaaminen maallemme myös aktiivista vapaaehtoista maanpuolustustyötä ylläpidetään ja kehitetään edelleen oli erittäin hyvä että tähän valiokunnan mietintöön tuli myös mukaan selkeä maininta siitä että maanpuolustusvelvoite koskee perustuslain pykälän mukaan kaikkia sukupuolesta riippumatta tämän vuoksi valiokunta korostaa että kaikille kansalaisille tulisi tarjota riittävän kattavat valmiudet kriisitilanteissa ja poikkeusoloissa toimimiseen tähän keskusteluun liittyen puolustusselonteon ulkopuolella on esitetty jotta tätä kattavaa valmiutta pystyttäisiin tarjoamaan esimerkiksi naisille olevia pakollisia kutsuntoja no tämä yksi kutsuntapäivä ei kyllä millään tavalla edistä valmiutta naisten

osalta sillä että siellä tarjottaisiin mahdollisuutta ja markkinoitaisiin mahdollisuutta päästä varusmieskoulutukseen no meillä ei ole tällä hetkellä tilaa prikaateissa eikä joukkoyksiköissä naisten suuremman määrän kouluttamiseen näitä paikkoja pitäisi lisätä jos näin halutaan myöskään meidän sodanajan joukot eivät tarvitse tällä hetkellä lisää sotilaita joukkoonsa se mitä pitäisi kuitenkin tehdä on se että jo kouluissa jo ennen armeijaikää koko ikäluokalle tarjottaisiin kriisioloissa

arvoisa rouva puhemies muutama näkökulma ensinnäkin oman puolustuksen turvaaminen ei ole kilpavarustelua vaan se on järkevää koulutuksen ja uskottavan puolustuksen vastakkain asettaminen taas ei ole järkevää suomi juhlii sata vuotista itsenäisyyttään josta olemme joutuneet taistelemaan ja maksaneet kovan hinnan jo kunnioituksesta edellisiä sukupolvia kohtaan on suomen puolustus kaikissa olosuhteissa otettava vakavasti ja nähtävä yhteisenä asiana maamme puolustuskyvystä tulee olla laaja yhteisymmärrys se on yhteisen edun ja turvallisuuden kannalta välttämätöntä lisäksi pyrkimys laajaan kansainväliseen laajaan kansainväliseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen on maamme etu minusta tämä selonteko on huolella valmisteltu ja nämä valiokunnan ovat sellaisia joiden pohjalta on hyvä tätä keskustelua jatkaa ja toivon että koko eduskunta kaikki eduskuntaryhmät voisivat olla mukana tässä asiassa jos talo riitaantuu itsensä kanssa se harvoin pysyy pystyssä täällä mainittiin tämä isäntämaasopimus on ihan totta että kun sen huolella lukee mitä se sisältää niin se on jo askel sotilaalliseen yhteistyöhön kriisitilanteessa näen sen kyllä ihan selvästi ja toivoisinkin että täällä istuvat ministerit voisivat hieman avata miten he näkevät tämän isäntämaasopimuksen sekä sen jälkeen yhdysvaltain kanssa solmitut muut sopimukset hieman pidin outona tätä suomen vertaamista pohjois koreaan joka täällä mainittiin että on minusta kyllä aika iso etäisyys näiden kahden maan välillä

osallistumaan on ymmärrettävää että tässäkin keskustelussa nämä raha ja hankintakysymykset saavat suuren huomion sen ne ansaitsevat tämä yhteisymmärryshän perustuu myös meidän sosiaalidemokraattien osalta siihen että tunnustamme tietyn

käsittelyssä sen pohjalta on mielestäni erinomaisen tärkeätä että mietinnössä todetaan miten suomen ulko ja turvallisuuspolitiikan selkeänä päämääränä on ehkäistä suomen joutuminen sotilaallisen konfliktin osapuoleksi muuttuvassa toimintaympäristössä suomi pyrkii tavoitteeseen ylläpitämällä yhteiskunnan kriisinsietokykyä ja puolustuksen uskottavuutta suomi harjoittaa aktiivista vakauspolitiikkaa sotilaallisten uhkien ennalta ehkäisemiseksi ja edelleen uskottava puolustus ja mahdollisuus antaa ja ottaa vastaan apua kriisitilanteissa ovat turvallisuutemme perusta mutta suomi ei salli alueensa käyttämistä vihamielisiin tarkoituksiin muita valtioita vastaan nämä ovat keskeisiä periaatteita joidenka toivoisin muuten löytävän useammin tiensä myös ulko ja puolustusministerien puheenvuoroihin

arvoisa puhemies edelliseen puheenvuoroon on hyvä jatkaa myös tämän valiokunnan mietinnön sivulta kaksikymmentäkahdeksan suomen sotilaallisen puolustuskyvyn ylläpidon ensisijaisena päämääränä on muodostaa ennaltaehkäisevä kynnys sotilaallisen voiman käytölle ja sillä uhkaamiselle puolustusvoimien tulee kyetä vastaamaan sekä perinteisiin sotilaallisiin uhkiin että laaja alaisempiin arvoisa rouva puhemies kokonaisturvallisuus on nostettu tässä selonteossa hyvin esiin ja itsekin pidän sitä tärkeänä asiana suomalainen maanpuolustustahto perustuu yleiseen asevelvollisuuteen ja se on jo nyt selvitetty että se on suomen historiassa onneksi säilytetty ja sitä arvostetaan laaja alaisesti naapurimaissamme jotta maanpuolustustahto pysyy korkealla se edellyttää kyllä että meillä on resurssit niin vapaaehtoiselle maanpuolustukselle kuin myös välineille ja harjoituksille kansainväliseen harjoitustoimintaan osallistuminen lisää mielestäni mutta erityisesti se lisää myös suomalaisten ammattisotilaiden ammattitaitoa ja on sillä lailla perusteltu toimintamuoto täällä on nostettu esiin nämä erilaiset hankinnat ja niistä puhuminen haluan muistuttaa että maavoimien hankintoja on vuosien kaksituhattakaksitoista ja kaksituhattaseitsemäntoista välisenä aikana suoritettu yhdellä pilkku seitsemällä miljardilla joten kyllä tämä maavoimienkin aselaji on saanut toki siitä pitää pitää huolta mutta tulevaisuudessa nämä laivue kaksituhattakaksikymmentä ja hx hankinnat ovat ne mitkä varmaan keskusteluttavat täälläkin

tämä puolustusvaliokunnan mietintö on parannettu painos valtioneuvoston selonteosta ja hyvä niin valiokunta teki hyvin perusteellista työtä ja kävimme tuon työskentelyn aikana myös virkamatkalla yhdysvalloissa mielenkiintoista on se että vielä vajaa kymmenen vuotta sitten usassa ja maailmalla naureskeltiin suomen yleiselle asevelvollisuudelle sanoen sitä ulkoilmamuseoksi ukrainan kriisin jälkeen asenne kuitenkin muuttui täysin ja nyt suomen yleistä asevelvollisuutta myös maailmalla arvostetaan yhdysvalloissa siitä luovuttiin luvulla ja nykyään siellä vain yksi prosentti kansasta osallistuu asevoimiin vähäinen osallistuminen on eriyttänyt armeijan muusta yhteiskunnasta omaan kuplaansa ja kansalaiset eivät tiedä mitä armeija touhuaa yhdysvaltojen maavoimilla on yksitoistatuhatta henkilöä palkattuna tekemään pelkästään rekrytointia tähän tulevat vielä päälle merijalkaväen ilma ja merivoimien rekrytoijat he käyttävät siis miljoonia dollareita veronmaksajien rahaa pelkästään siihen että nuoria houkutellaan liittymään asepalvelukseen tämä on aikamoista tuhlausta mielestäni ja pidän suomen yleistä asevelvollisuusjärjestelmää palkka armeijaa parempana ja kulmakivenä meidän uskottavalle omalle myöskin peruspilari on maanpuolustustahto ja siihen liittyvä ihmisten sosiaalisen ja taloudellisen eriarvoisuuden vähentäminen jonka tärkeys on nostettu mietinnössä esiin jokaisen suomalaisen tulisi kokea tämä maa hyväksi ja puolustamisen arvoiseksi kaikki liittyy siis kaikkeen

ulkoministeri soini puhui ystävistä ja on hyvä että tilanteemme on sellainen että ystävät voimme valita naapureita emme ja sen takia meidän täytyy toimia määrätietoisesti näissä asioissa on hyvä että me syvennämme nyt yhteistyötä ruotsin kanssa eun laajentaminen myös turvallisuuspolitiikassa on tällaisen sotilasliittoon kuulumattoman maan ehdoton etu ja myös se että olemme nato kumppanuusohjelmissa mukana niin syvällä kuin niihin voi mennä edustaja ministeri kanerva kävi läpi meidän mietintöämme se on tehty hyvällä yhteistyöllä ja ja siihen kiitosten määrään on helppo yhtyä kiitosta kuuluu myös ministeri niinistölle siitä että tällä kaudella on määrätietoisesti ja nopeasti vastattu muuttuneeseen tilanteeseen

on kunnossa eli oikeudet toimia mahdollisuudet toimia nopeasti tässä on puhuttu hx hankkeesta eli horneteista se on ehkä se peruslinjaus että eduskunta nyt määrittelee että me haluamme että poistuva suorituskyky korvataan täysimääräisesti siitä on nyt tehtävä periaatteellinen päätös ja sen jälkeen on toinen kysymys miten se korvataan mutta kyllä tietysti varmasti tosiasia on sekin että ilmataistelutilanteessa kun me haluamme koko maata puolustaa määrä tulee olemaan kutakuinkin samoissa kuin tällä hetkellä tai silloin meidän pitää tehdä erilaisia valintoja siitä jos

arvoisa rouva puhemies edustaja heinoselle niin haluaa myös sosiaalidemokraatit tästä ei varmaan pitäisi olla myöskään edustaja heinosella tuskin kenelläkään muullakaan koko maata puolustetaan ja ja maa on puolustamisen arvoinen niin kauan kuin suomalaiset itse kokevat tämän maan puolustamisen arvoiseksi minä yhdyn tässä yhteydessä myös edustaja vanhasen näkemykseen siitä että suomi ei ole omia puolustushankintojaan tai puolustusbudjetin tason nostoa tekemässä ketään muuta varten eikä kenenkään muun pyynnöstä kuin suomalaisten oman turvallisuuskuvan johdosta investoinnit ajoittuvat nyt sattumoisin kaksikymmentä luvulle ja vielä kahden pääaselajin osalta samaan aikaan mikä suoraan vaikuttaa puolustusbudjetin nousuun mutta täällä tuli mielenkiintoinen kulma esiin joka myös valiokunnassa puhutti ja teema oli kokonaisturvallisuus se millä tavalla eri turvallisuustoimijoiden eri budjettien vaikutukset yhteiskunnan kokonaisturvallisuuteen tulisi huomioida edustaja kanerva mainitsi omassa puheenvuorossaan kehitysyhteistyörahat ja panostukset kriisinhallintaan hieman paradoksaalista on että hallituksen hallitusohjelmassa oltiin leikkaamassa näistä molemmista osista loppujen lopuksi leikattiin kehitysmäärärahoista mutta ei kriisinhallinnan määrärahoista päinvastoin kriisinhallintaan lisättiin näin ollen voikin sanoa että hallitus leikkasi puolustusbudjetistaan silloin kun ajatellaan että nämä kaksi keskeistä budjettilohkoa liittyvät nimenomaan kokonaisturvallisuuteen tästä näkökulmasta pyytäisin ministereiltä näkemyksiä
ministeri niinistö kolme

arvoisa rouva puhemies kiitoksia eloisasta keskustelusta edustajille todellakin maapuolustus on yhteinen asiamme edustaja mustajärvi ja edustaja arhinmäki ja ilmeisesti yleensäkin vasemmistoliiton eduskuntaryhmä haluavat hieman haastaa näitä puolustusselonteon linjauksia toki saa kyseenalaistaa mutta yhteen asiaan haluan tässä yhteydessä puuttua nimittäin hornetien seuraajan hintaan käsitteet hankintahinta on puhuttu haarukasta seitsemän viiva kymmenen miljardia euroa ja elinkaarikustannukset on sekoitettu keskenään hx hanke sisältää hävittäjät tarvittavat tukeutumisjärjestelmät aseet sensorit ja ne kyllä kyetään toteuttamaan tällä mainitulla seitsemän viiva kymmenen miljardin euron määrällä elinkaarikustannukset puolestaan sisältyvät puolustusvoimien normaaliin budjettiin aivan kuten hornetien laivojen tykkien tai muun puolustusmateriaalin elinkaarikustannukset nykyisinkin eli tämä on aivan kuin asuntoa ostaisi on kauppahinta jatkuvan ylläpidon kustannukset kuten sähkö vakuutukset peruskorjaukset ja niin edelleen eli molemmilla kustannuksilla ostohinnalla ja elinkaarikustannuksilla on toki hx hankkeessa merkityksensä ja ne tullaan hankkeessa huomioimaan mitä tulee edustaja arhinmäen arvioon puolustusvoimien rahoituksesta totean vain tässäkin yhteydessä että mielipiteitä saa olla mutta puolustusvoimien tehtävä on toteuttaa sille laissa määrättyä tehtävää sotilaallinen maanpuolustus turvaa suomen itsenäisyyden ja olemassaolon nykytilanteessa jossa turvallisuusympäristömme on kiistatta muuttunut sotilasliittoon on syytä olla uskottava puolustus niin maa meri kuin ilmavoimien pitää olla kunnossa unohtamatta kyberulottuvuutta yhdyn koko maata on puolustettava puheenvuoroihin edustaja kari kiinnitti huomiota kertausharjoituksiin tärkeä puheenvuoro nykyresursseilla on vaikea nostaa kovin nopeasti kertausharjoitusten määrää mutta tähän on toki asteittain pyrittävä kun sodanajan joukkojen määrää kasvatetaan ainakin voimme vapaaehtoisen maanpuolustuksen kautta kouluttaa enemmän enkä pane pahakseni lisärahoitusta tähän tarkoitukseen tai kertausharjoituksiin yleensä nykyisellä varuskuntaverkostolla henkilökunnan määrällä ja rahoituskehyksellä ei kuitenkaan ole realistista lisätä kertausharjoitusvuorokausia kuin korkeintaan kymmenellä prosentilla nykytasosta
ministeri soini kolme minuuttia

arvoisa rouva puhemies aloitan tästä isosta kuvasta ulko ja turvallisuuspolitiikkaa pitää harjoittaa ja harjoitetaan suomessa niin että viedään apua ja osallistutaan maailmalla konfliktien ennaltaehkäisyyn hallintaan siviili ja sotilaallisella kriisinhallinnalla kaikki mikä tapahtuu maailmalla tapahtuu lopulta meillä ja tähän pystytään vaikuttamaan esimerkiksi irakin koulutusoperaatiolla libanonissa olemme rauhaa turvaamassa ja kyllä siellä afganistanissakin vaikka se kallista on ollut naisia lapsia monia muita on pystytty auttamaan nyt pääsevät tytöt kouluun mahtaisikohan talebanin aikana päästä arvoisa rouva puhemies sitten suomesta ja suomen lähiympäristöstä suomella pitää olla omia aloitteita niin kuin tasavallan presidentin aloite lentoturvallisuudesta se on itämerellä ajankohtaisempi kuin koskaan meillä täytyy olla malttia ja ja järkeä tässä näemme nyt että se mikä tapahtuu ukrainassa mikä tapahtuu meidän lähialueilla heijastuu meidän merille heijastuu meidän rajoille sen takia meidän pitää olla aktiivisia ykssa eussa etyjissä euroopan neuvostossa pohjoismaiden neuvostossa kaikessa kaikessa ja tätä on se kokonaisturvallisuus sitten meillä vielä aseellisen maanpuolustuksen ulko ja turvallisuuspolitiikan lisäksi on sisäinen turvallisuus tiedusteluyhteistyö terrorismin vastainen toiminta radikalisoitumisen vastainen toiminta nämä ovat iso kokonaisuus ja näitten pitää keskustella keskenään suomi on sotilasliittoon kuulumaton maa mutta viisaasti pitää mahdollisuudet auki ainoastaan isänmaan etu ratkaisee mihin päädytään tällä hetkellä tilanne on siltä osin selvä ja hyvä mutta ei pidä sulkea mitään ovia tässä maailmassa on tärkeätä että valinnanvaraa on se on myös yksi osa näyttää ulkomaille että suomi päättää itse omista asioistaan ihan lopuksi iso asia meille pienille maille on se että maailmassa tehdään sääntöperusteista oikeusvaltioperusteista yhteistyötä kaikista pahinta on se että isot maat supervallat sopivat asioita pienten maiden päiden yli

tälle asiakohdalle varattua keskusteluaikaa on puolisen tuntia jäljellä tältä erää voimme käyttää sen loppuajankin debattiin mutta siirrytään nyt minuutin puheenvuoroihin

arvoisa rouva puhemies ministeri niinistön puheesta sai sen käsityksen että puolustusvoimat olisi jotenkin täysin neutraali taho joka arvioi tarpeensa esimerkiksi kalustoon mitään lisäämättä tai yhtään liioittelematta

mahdollisimman paljon olen nostanut täällä aikaisemmin esiin taisteluhelikopterihankinnan jonka piti olla aivan välttämätön muistan omalta ministeriajaltani ulko ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan jäsenenä sen miten kävin istumassa pääesikunnassa ja selitettiin että on aivan välttämätöntä joihinkin tiettyihin ohjushankintoihin saada rahaa että siihen ei mistään löydy ja kun ilmoitimme hallituksena että kyllä pitää löytyä niin lopulta ne rahat löytyivät eli kysymys ja oleellinen pointti koko keskustelussa meillä on ollut se että me emme allekirjoita suoralta kädeltä näitä esitettyjä hankintakustannuksia vaan suhtaudumme niihin kriittisesti

puhemies itseisarvo minkä ympärillä työtä tässä täytyy tehdä on turvallisuus itseisarvo ei ole eurot eikä kalusto toinen itseisarvo on se että päätöksenteko pidetään kaikissa tilanteissa omissa käsissä koskipa asia sitten hankintoja tai päätöksiä siitä kenen kanssa tehdään yhteistyötä tai mihin suuntaan halutaan liittoutua vai halutaanko liittoutua kysyn kuitenkin ministeri niinistöltä tässä yhteydessä maavoimien tilanteesta joka arvioitiin tyydyttäväksi toisaalta tykistön osalta on tehty ja ollaan tekemässä merkittäviä hankintoja hankintoja panssarihaupitseja älykkäästi kohteisiin hakeutuvia ammuksia vastatykistötutkia ja tykistön tarkastaja jopa helsingin sanomissa sanoi että suomen tykistö tulee näillä hankinnoilla hankinnoilla euroopan vahvimmaksi ja parhaimmaksi länsi euroopan parhaimmaksi mitä tähän haluatte kommentoida

puhemies suomen turvallisuusympäristössä on tapahtunut muutoksia useimmat niistä ovat negatiivisia mutta on nähtävissä myös positiivista kehitystä ja se koskee ennen kaikkea eun yhteistä puolustus ja turvallisuuspolitiikkaa se ei ole mikään eilisen asia ensimmäisen kerran eun yhteinen puolustus ja turvallisuuspolitiikka on mainittu jo amsterdamin sopimuksessa vuonna yhdeksänkymmentäseitsemän mutta erityisesti nyt ehkä brexitin johdosta tai muistakin syistä etenkin frankogermaanisella akselilla tunnutaan menevän voimakkaasti eteenpäin ja komissio on oman reflektiopaperinsakin asiasta antanut suomen on syytä olla tässä mukana eun yhteisessä turvallisuus ja puolustuspolitiikassa on kuitenkin tiettyjä rajoitteita ei ole esimerkiksi ministereille neuvostoa henkilökuntaa on vain noin kaksisataa ja useimmat eu jäsenmaat ovat naton jäseniä kaksikymmentäkaksi maata eikä mitään päällekkäistä organisaatiota tietenkään tulla luomaan mutta on myös odotettavissa etuja myös suomelle esimerkiksi puolustusmateriaalihankintojen poolaus ja etenkin kokonaisturvallisuuden vahvistaminen eun

arvoisa puhemies selonteon lähetekeskustelussa yhdyin kiitoksiin ansiokkaasta selonteosta nyt voin yhtyä kiitoksiin ansiokkaasta mietinnöstä lähetekeskustelussa monen edustajan lailla nostin esille kyberturvallisuuden osuuden rajallisuuden selonteossa puolustusvaliokunta onkin kiinnittänyt erityistä huomiota kyberturvallisuuteen ja pitääkin välttämättömänä että kyberturvallisuus otetaan kaikissa ministeriöissä ja niiden hallinnonaloilla kärkihankkeeksi nyky yhteiskunta kun on erittäin haavoittuvainen näiden hyökkäysten edessä saamansa selvityksen perusteella valiokunta katsookin että suomalaisen yhteiskunnan kyberturvallisuuden parantaminen edellyttää vastuutahojen nykyistä selkeämpää määrittelyä ja valiokunnan mielestä selkeä koordinaatioelin joka pystyy ohjaamaan valtionhallinnon kyberturvallisuustoimia voitaisiin luoda esimerkiksi valtioneuvoston kanslian alaisuuteen puheenvuoroissaan ministerit jo osittain vastasivat näihin kyberturvallisuusuhkiin ja niihin vastaamiseen olisin kuitenkin tiedustellut arviota millaisiin toimiin edellä mainittu kirjaus kyberturvallisuuden toimien koordinaation parantamisesta

arvoisa rouva puhemies vakaus on varmaan se sana joka tässä tulee mieleen kun mietitään kuinka pystyisimme vahvistamaan turvallisuutta se tapahtuu vahvistamalla vakautta ja sitä pitää tehdä kyllä kaikilla tasoilla suomen sisällä huolehtimalla siitä että kaikki pysyvät mukana ja toisaalta myös siitä että meidän päätöksentekokykymme on toimiva ja meidän viranomaisten viranomaisten välisessä yhteistyössä on myös selvät pelisäännöt ja työnjaot kuka tekee mitäkin ja myös silloin jos joudutaan normaalioloista

arvoisa puhemies haluaisin painottaa myös kansainvälisen puolustusyhteistyön merkitystä puolustusvaliokunnan saaman selvityksen mukaan osallistuminen kansainväliseen koulutus ja harjoitustoimintaan ja kriisinhallintaan on

maanpuolustustahdosta on puhuttu pitkään tässä selonteon keskustelussa ja valiokunta myöskin otti tähän kantaa ja täällä edustaja vanhanen otti esille myöskin ehyen yhteiskunnan ja päätöksentekokyvyn samalla tavalla vähän lähestyn maanpuolustustahtoa kyllä ehyt yhteiskunta vaatii näitä molempia ja ja paljon paljon muitakin argumentteja mutta jotta me annamme kuvan myös täältä siitä että me olemme ehyesti rakentamassa vaikeiden asioitten kautta yhteistä näkemystä siinä mielessä en pidä millään tavalla perusteltuna että vastakkainasetellaan täällä näitä taloudellisia näkemyksiä sillä tavalla miten vasemmistoliitto täällä nyt toi esille edustaja rinne toi kyllä hyvin esille myös sitä että viedään rinta rinnan näitä investointeja budjetissa ja sen ymmärrän kyllä että niitä arvioidaan niin kuin kokonaisuudessaan mutta vastakkainasettelu ei ei ole kyllä sitä yhteiskunta

muutama pohdinta puolustusselonteosta julkisen talouden näkökulmasta aivan ensimmäiseksi täytyy todeta se että puolustusmenot tulisi jatkossa laskea kansainvälisten laskentasääntöjen mukaan tämä olisi oikein hyvä muutos nyt sitten kun katsotaan sitä että valmiuskyvyn nostoon annetaan viisikymmentä miljoonaa lisää vuotuisiin investointeihin miljoonaa ja se investointitaso nousee viiteensataanseitsemäänkymmeneen miljoonaan niin se on todella hyvä asia kun on vielä tehty kustannustehokkaita hankintoja mutta sitten kun mennään näihin laivue ja hx hankkeisiin ne ovat isoja valtavia hankkeita niin täytyy todeta se että tässä mietinnössä todetaan että tämä selonteko on vain pohja jatkovalmistelulle ja meillä täytyy vuonna kaksituhattayhdeksäntoista tehdä tästä asiasta miten nämä hankinnat maksetaan sitten kysyisin vielä lopuksi miksi ihmeessä lisäbudjetin osalta puolustusvoimien toimintamenoista leikataan kymmenen

rouva puhemies on aivan erinomainen asia että tämä puolustusselonteko on saanut hyvin arvokkaan mietinnön lopputuloksekseen pidän sitä erittäin arvokkaana että on huomioitu se että suomea puolustetaan jokaisella sen neliömetrillä siitä saisivat oikeastaan kaikki muutkin ministeriöt ottaa mallia että tällainen täydellinen tasa arvo maan huomioimisessa huomioimisessa otetaan tällä keinoin huomioon uskottava puolustus perustuu meillä yleiseen asevelvollisuuteen ja se on äärimmäisen hyvä valinta suomen kansalta erittäin hyvä valinta toinen tärkeä valinta on se että me pidämme uskottavan puolustuksen silläkin keinoin yllä että meillä on hyvä kalusto armeijalla käytettävissä ja riittävä määrä

ja monet euroopan maat ovat tiukentaneet linjaansa asevientiin yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin ja saudi arabiaan haluaisinkin kysyä ministereiltä miten arvioitte että asevienti vaikuttaa alueen turvallisuustilanteisiin ja siviilien oloihin jemenissä ja onko jemenin kriisi jo riittävän syvä jotta hallitus voisi vetää johtopäätöksen asevientilupien keskeyttämiseksi saudi arabiaan ja

rouva puhemies ensiksikin haluaisin kiittää puolustusvaliokuntaa hyvästä mietinnöstä johon myös ulkoasiainvaliokunta oli paljon paljon kontribuoinut mietinnössä on tiivistetty ytimekkäästi suomen ulko ja turvallisuuspolitiikan linja suomi harjoittaa aktiivista vakauspolitiikkaa sotilaallisten uhkien ennalta ehkäisemiseksi suomen puolustus perustuu kansalliseen puolustusratkaisuun ja sotilasliittoon kuulumattomuuteen suomelle tärkeä tuki on jäsenyys euroopan unionissa kehittyvä pohjoismainen yhteistyö ja hyvin toimiva kumppanuus naton kanssa ottaisin vielä yhden osa alueen esiin mietinnöstä nimenomaan yhteistyön jota suomessa erinomaisesti tehdään eri osa alueilla tulli poliisi puolustusvoimat rajavartiolaitos esimerkillisesti toimivat yhteen ja tämä on yksi edellytys sille että meillä on niin hyvä kriisinsietokyky
arvoisa rouva puhemies valtiovarainvaliokunnan ja hallinto ja turvallisuusjaoston jäsenen ominaisuudessa haluan pohtia tätä asiaa nyt tässä yhteydessä nimenomaan näiden hankintojen rahoituskysymyksen kautta minusta on selvää se että jos ja kun tänä päivänä me tarvitsemme turvallisuutta teemme sen harkinnan millaisia hankintoja se edellyttää ja millaisia summia niihin sitten menee se harkinta on myöhemmin niihin ei ole mainitusti tässä tässä tietenkään mahdollisuutta eikä tarvetta sitoutua vaan on huolellisesti katsottava mutta juuri siksi että tämä ei uhkaisi pitää lähteä siitä että nämä hankinnat eivät saa uhata kerta kaikkiaan koulutusjärjestelmäämme terveydenhuoltojärjestelmää meidän täytyy jostain tämä rahoitus saada siksi pidän tärkeänä sitä nostoa mikä täälläkin on ollut keskustelussa että yhtenä rahoitusmahdollisuutena selvitetään mahdollisuus tähän puolustusveroon olen hyvin tyytyväinen siitä että myös valiokunta omassa mietinnössään viittaa siihen mahdollisuuteen että tämä käydään läpi koska mielestäni on aivan oikeutettua ajatella että

rouva puhemies vasemmiston ja sdpn puolelta on nyt tullut näitä huolia puolustusmenojen kasvusta ja näistä tulevista hankinnoista on selvää että näistä pitää keskustella on hienoa että että kerrankin myös vasen laita näkee sen että meillä on budjettirajoite ja ja julkisia menoja pitää laittaa myös vastakkain ja on hienoa että keskustellaan niinhän sitä tässä on tänään tehty sen sijaan edustaja arhinmäki sanoi aikaisemmin että aseet menevät tavallisen ihmisen edelle siihen minun täytyy sanoa että meidän kokoomuslaisten mielestä sellaista kuin tavallinen ihminen ei ole olemassakaan suomi on täynnä arvostettavia yksilöitä joille on erittäin tärkeää tarjota turvallinen ympäristö elää omanlaistaan elämää itse totean että sisäinen ja ulkoinen turvallisuus ovat valtion tärkeimpiä tehtäviä niitä on erittäin vaikea yksityistää tai ulkoistaa ja siihen tuskin vasemmistoliittokaan olisi valmis

rouva puhemies suomen turvallisuus perustuu tietysti omaan puolustukseen ja vahvaan tahtoon mutta myös vankasti kansainväliseen sitä on arvioitava tässä muuttuvassa kansainvälisessä poliittisessa tilanteessa aina uudelleen meillä on vahvaa osaamista rauhanturvaamisessa mutta tähän mennessä on ollut myöskin lujaa osaamista rauhanneuvotteluissa ja niitten vetämisessä vähän olen huolissani meidän kehitysyhteistyöstämme siihen satsauksista sekä ykssa toimimisesta tämän koko globaalin pallon puolesta ja suomen vaikutusmahdollisuuksista siellä meillä on tietysti kansainvälisiä harjoituksia joittenka listauksia aina käymme yhdessä myöskin ainakin tiedoksi läpi yhteistyötä pohjoismaiden ja ja erityisesti ruotsin kanssa harjoitustoiminnassa on tehty paljon ja kahdenvälisiä sopimuksia eri maiden kanssa vaikkapa britannian ja saksan kanssa on olemassa uutena on myöskin tämä avunanto ja vastaanotto jonka käytännön kokemukset tulevat sitten myöhemmin vasta nähtäväksi

rouva puhemies kertausharjoitusten määrästä on pidettävä kiinni ja ja ehkä niiden tarve tulevaisuudessa tulee myös entisestään vielä vielä kasvamaan toinen tärkeä linjaus on se että puolustusvaliokunta on jälleen alleviivannut tämän vapaaehtoisen maanpuolustustyön rahoituksen huolehtimista ja itse olen ainakin oman puolueen puheenjohtajalle valtiovarainministeri orpolle antanut suoraa palautetta siitä että nämä rahat pitää suoraan varmistaa niin että vapaaehtoinen maanpuolustus saa sen mikä sille kuuluu tämä kyberin koordinaatio nousi meillä puolustusvaliokunnassa varsin isoon rooliin ja keskusteluun jos raideliikennettä vastaan hyökätään hävittäjällä puolustusvoimat menee ilmavoimien toimesta vastaamaan siihen mutta jos sinne hyökätään tietokoneiden kautta niin se kuuluukin jonkin muun toimijan vastuulle kysyisin ministeri niinistöltä miten ottaisitte vastaan tämän ajatuksemme tästä koordinaation vahvistamisesta esimerkiksi valtioneuvoston kanslian kautta

myös ulkoasiainvaliokuntaa hyvin monipuolisesti tehdystä työstä johdin puolustusvaliokuntaa runsaat kymmenen vuotta sitten kun teimme silloisen selonteon olen hyvin tyytyväinen että tämä selonteko perustuu täysin niihin peruspohjiin ja perusrakenteisiin joita jo silloin edustimme on hyvin myönteistä että tämä on täällä puolustustahdon puitteissa laventunut yhteiskunnallisiin näkemyksiin ja olen tyytyväinen siitä että suhde venäjään yhdysvaltoihin natoon on niin kuin myös pohjoismaihin erityisesti ruotsiin jo silloin oli orastavasti liikkeellä yhteistyön mahdollisuuksia ruotsin kanssa ja se on ollut kyllä hyödyllistä nyt tässä hyvin monipuolisesti jo puheenvuoroissa ja muissa on nämä keskeiset asiat puolustuspolitiikassa on kyse paljon kovista arvoista mutta haluan kiinnittää huomiota myös edustaja tuomiojan esittämiin vähän pehmeämpiin arvoihin

arvoisa rouva puhemies vielä kommentoin olen aivan samaa mieltä kuin edustaja kanerva siitä että tietenkin aseteknologinen ja muu asiantuntemus löytyy sen alan asiantuntijoilta mutta tämä ei kyllä saa poistaa sitä että hankintojen ympärillä on käytävä monipuolista keskustelua tämä taisteluhelikopterikuviohan oli sellainen että tehtiin päätös hankkia helikoptereita taisteluhelikoptereita ja kuljetushelikoptereita ministeri taina asetti parlamentaarisen työryhmän valvomaan ja seuraamaan sen hankinnan toteutumista hankinnan piti oli valmis vuonna sen prosessin aikana edustin vasemmistoliittoa tässä parlamentaarisessa ryhmässä ja synnytettiin keskustelu taisteluhelikoptereiden tarkoituksenmukaisuudesta ja tarpeellisuudesta tämä levisi sitten julkisuuteen ja poliittiseen keskusteluun ja tämän seurauksena taisteluhelikoptereista luovuttiin eikä niitä kukaan ole kaivannut elikkä elikkä on esimerkkejä siitä että aina eivät kenraalien

arvoisa puhemies on paljon keskusteltu siitä minkälainen kyky ja valmius meillä on toimia erilaisissa poikkeustilanteissa ja kriisitilanteissa on totta että meidän puolustushallinnolla ja viranomaisilla yhteistyössä yritysten ja järjestökentän kanssa on nyt hyvä valmius toimia oikeastaan hyvin poikkeuksellinen kansainvälisesti mutta kansalaiset eivät tutkimusten mukaan itse koe riittävän hyviksi taitojaan ja kriisinsietokykyään tällä hetkellä olisin kysynytkin ministeriltä mitä olette mieltä tästä avauksesta että että sen sijaan että koko ikäluokalle olisi kattava varusmieskoulutus jo ennen varusmiesikää tarjottaisiin viimeistään toisella asteella kaikille koko ikäluokalle sekä tytöille että pojille koulutusta erilaisissa poikkeustiloissa toimimiseen esimerkiksi kun sähkön ja veden toimitus on keskeytynyt siihen miten tällaisessa tilanteessa pystyy toimimaan tällä hetkellä tämmöisiä turvakursseja järjestetään lukioissa mutta tämän pitäisi olla valtakunnallisesti mahdollista se tarkoittaisi resurssien lisäystä lisäystä maanpuolustusjärjestöille ja on tärkeätä tietenkin että jo nykyiset resurssit turvataan

pidän tärkeänä niin kuin olen aikaisemminkin jo sanonut että näiden koneiden ja laitteiden aseiden ja välineiden lisäksi fokus on siinä inhimillisessä resurssissa meidän reserviläisissä kantahenkilökunnassa osaamisessa ja niin edelleen olisinkin kysynyt jos vielä puheenvuoro sallitaan miten ministeri näkee tämän kertausharjoitustason noston aikataulutuksen millä aikataulutuksella voitaisiin päästä tässä asiassa eteenpäin ja saada semmoinen laaja parlamentaarinen kuva tulevillekin vuosille samassa yhteydessä haluan muistuttaa tämän henkilökunnan määrästä viime kaudella puolustusvoimauudistuksen aikana henkilökunnan määrää laskettiin noin kahdellatuhannella tällä on suora vaikutus siihen kuinka paljon voimme kouluttaa reserviläisiä sillä kuinka paljon meillä on kouluttajia miten saisimme tämän henkilökuntapuolen määrän myös nostettua sopimussotilaiden palkkaaminen on askel oikeaan suuntaan mutta ei ihan vielä riittävä ja kysyisin ministerin näkemystä näihin kehitysyhteistyömäärärahoihin ja kriisinhallinnan laskentaan puolustusbudjettiin yhdyttekö edustaja kanervan näkemykseen tästä asiasta pitäisikö

puhemies maanpuolustusvelvollisuus koskee kaikkia niin kuin täällä on useasti eri puheenvuoroissa sanottu haluan vielä erityisesti nostaa tätä vapaaehtoisen maanpuolustuksen rahoitusta esille on hienoa että tässä puolustusvaliokunta ottaa tiukasti kantaa siihen että vapaaehtoisten järjestöjen rahoitusta aina vuosittain pyritään leikkaamaan ja sitten täällä eduskuntasalissa sitä poliittisin toimenpitein palautellaan tässä on nyt tiukka linjaus asiasta ja valiokunta pitää tervetulleena asiantuntijakuulemisessa esiin tullutta linjausta että jatkossa vastaavia leikkausesityksiä ei enää tehtäisi jotta päästäisiin tämmöisestä tarpeettomasta teatteriesityksestä pois toinen asia mihin haluan kiinnittää vielä tähän kansainväliseen yhteistyöhön se on suomen armeijalle erittäin tärkeä yhteistyömuoto harjoittelumuoto ja antaa mahdollisuuden toiminnan ja osaamisen

käyty hyvää ja välistä yksituumaistakin keskustelua se on hyvä koska tämä mietintö on hyvä sille voi antaa tukensa se on jopa parempi kuin selonteko jossa selkeästi linjataan että suomen ulko ja turvallisuuspolitiikan päämääränä on ehkäistä suomen joutuminen sotilaallisen konfliktin osapuoleksi se on yhteneväinen ulko ja turvallisuuspolitiikan osalta tämän tämän ulkoasiainvaliokunnan mietinnön kanssa

tässä on ollut hyvää keskustelua en haluaisi sanoa sitä johonka edustaja lepomäki jo lähti tässä kun viittasi että vasemmiston puolella täällä tiedostetaan ensimmäistä kertaa budjettirajoite että kyllä me sen olemme koko ajan tiedostaneet mutta on hyvä voi sanoa että nyt oikeistossa myös tunnustetaan että siellä on myös menot ja sen takia sen enempää nyt käymättä tätä keskustelua on tärkeätä että eri vaihtoehdoista käydään keskustelua miten nämä mahdolliset tulevat hankinnat rahoitetaan olisinkin tätä asiaa kysynyt että

mikkonen mustajärvi ja kanerva

arvoisa puhemies jos julkisen talouden suunnitelmassa tuleville vuosille olisi esimerkiksi sosiaalisissa investoinneissa tai liikenneinvestoinneissa kolmen miljardin euron gäppi niin on aivan varma että tässä salissa keskusteltaisiin aika railakkaasti siitä mutta kun on kyse asehankinnasta niin keskustelu yritetään vaientaa sinällään siitä olen hyvilläni että puheet erillisrahoituksesta ainakin tosimielessä on lopetettu kun ei ole olemassa mitään muita rahoja kuin verotulot velkaraha ja yhteinen omaisuus olisi aika lailla outo tilanne jos tässä tilanteessa jossa lähtökohtakohtaisesti on jo kolmen miljardin euron

kyllä kysytään ja keskustellaan ja varmaan vastataan ja debatointi on jatkuakseen siitä ei ole puhettakaan siihen palataan varmaan triljoona kertaa arvoisa puhemies minä kysyisin puolustusministeriltä kun satuin juuri olemaan yhdessä seminaarissa jossa kerrottiin oli tutkimuslaitoksen toimesta kategorisoitu eri ryhmiin miten kussakin maassa parlamentti on kytketty puolustuspolitiikan käsittelyyn suomi oli siellä ehdottomassa eturivissä ja

arvoisa puhemies

liene liioiteltua sanoa että käsillä on jopa historian siipien havinaa niin merkittävästä uudistuksesta on kysymys voi sanoa että kyseessä on yksi merkittävimmistä koulutuspoliittisista uudistuksista vuosikymmeniin reformin tavoitteenahan on vastata työelämän murrokseen sekä vähentää koulutuksen järjestäjien sääntelyä ja byrokratiaa näin pidetään huolta siitä että meillä on osaavaa työvoimaa myös jatkossa laaja hallituksen esitys pitää sisällään muun muassa seuraavia toimia nuorten ja aikuisten koulutuksen raja aidat puretaan siirtymällä yhtenäiseen lainsäädäntöön erilaisista järjestämisluvista siirrytään yhteen järjestäjät voivat päättää vapaammin koulutustarjonnan kohdentamisesta rahoitusjärjestelmä uudistetaan yhtenäiseksi kokonaisuudeksi suorituksia ja vaikuttavuutta painotetaan nykyistä enemmän tutkinnoista tehdään nykyistä laajempia ja niihin tuodaan parempi työelämän ymmärrys opetuksessa ja ohjauksessa otetaan käyttöön henkilökohtaistamisen periaate lisäksi työpaikoilla tapahtuvaa oppimista lisätään käyttöön otetaan uusi koulutussopimusmalli puhemies asiantuntijakuulemisessa tuli hyvin esille miten paljon reformin toteutumista odotellaan kentällä reformi antaa koulutuksen järjestäjille eväitä oman toimintansa kehittämiseksi ja koulutuksen järjestämiseksi koulutus ja työvoimatarpeet saadaan kohtaamaan paremmin tämä tekee koulutuksesta tarkoituksenmukaisempaa ja myös yhteiskunnallisesti vaikuttavampaa tietenkin kun on kysymys merkittävästä uudistuksesta se herättää myös monia kysymyksiä sivistysvaliokunta yrittää omalta osaltaan vastata noihin kysymyksiin todeten erityisesti muun muassa seuraavista asioista ensinnäkin koulutuksen saavutettavuudesta on käyty paljon keskustelua siitä pystytäänkö reformilla turvaamaan koulutuspaikkoja riittävästi ja alueellisesti kattavasti tämä on ratkaistu esityksessä siten että koulutuksen järjestäjille määrätään ensisijainen toiminta alue jolla sillä on velvollisuus huolehtia osaamistarpeista hereillä on kuitenkin oltava sivistysvaliokunta edellyttääkin lausumassaan että reformin vaikutuksia arvioidaan jatkuvasti koulutuksen saavutettavuuden näkökulmasta toiseksi opintojen henkilökohtaistamisesta opiskelijan henkilökohtainen opintosuunnitelma ovat keskeisimpiä asioita koko reformissa on hyvä että valtioneuvoston asetuksella säädetään varsin tarkasti opintosuunnitelmaan tulevista asioista jotta opiskelijoiden yhdenvertainen kohtelu toteutuu valiokunta ehdottaa pykälätason muutosta jossa säädetään suunnitelman tekoon osallistuvista henkilöistä katsomme että alaikäisen kohdalla huoltajien osallistumisen on oltava mahdollista mutta tämän ei tarvitse olla kategorinen vaatimus sitten kolmanneksi lähiopetuksen riittävästä määrästä keskustelussa on ollut aiheellisesti esillä huoli lähiopetuksen riittävästä määrästä tästä ei kannata kuitenkaan säätää laissa koska opiskelijoiden tarpeet ovat erilaisia onnistuessaan reformi takaa sen että lähiopetusta tarvitsevat opiskelijat saavat sitä nykyistä enemmän sivistysvaliokunta kiinnittää kuitenkin huomiota siihen että opiskelijan työviikon on oltava mielekäs niin sanotuista tyhjistä päivistä ja tyhjistä tunneista pitää päästä eroon jotta voidaan valmistautua myös edessä olevaan työelämään työpaikoilla tapahtuvasta oppimisesta sanomme muun muassa että reformin tavoitteena on työelämälähtöisempi koulutus tätä edistetään lisäämällä työpaikoilla tapahtuvaa oppimista oppisopimuskoulutuksen rahoitus tuodaan samalle tasolle oppilaitosmuotoisen koulutuksen kanssa valtavan kokoluokan uudistus lisäksi käyttöön otetaan uusi koulutussopimusmalli joka tarkoittaa ei työsuhteessa tapahtuvaa oppimista työelämä on muutenkin vahvemmin mukana koulutuksessa esimerkiksi työpaikoilla tapahtuvan arvioinnin kautta puhemies edellä mainittujen linjausten lisäksi sivistysvaliokunta esittää pykälätason muutosta perustuslakivaliokunnan lausunnon pohjalta on tehty tarkennuksia muun muassa asuntolatoiminnan järjestämistä opiskelijoilta perittäviä maksuja ja opiskelijan soveltumattomuutta eli sora lainsäädäntöä koskeviin pykäliin näiden lisäksi mukana on lukuisia muitakin tarkennuksia joista suuri osa on kuitenkin teknisluonteisia lisäksi sivistysvaliokunta pitää tärkeänä että reformin vaikutuksia on seurattava erityisen tarkasti tämän pohjalta mietinnössä on neljä lausumaa ensimmäisessä oppisopimuskoulutuksella opiskevien tasavertainen asema halutaan turvata eri toimialoilla tältä pohjalta pyydämme valtioneuvostoa tuomaan lakiehdotuksen työsopimuslain muutoksista tämä turvataan lisätyön tarjoamisvelvoitteen tätä estämättä toiseksi rahoitusuudistuksen vaikutuksen seurannasta sanomme vahvasti tästä on tuotava eduskunnalle selvitys vuosittain ja tässä yhteydessä on arvioitava myös perusrahoitusosuuden riittävyyttä kolmanneksi ministeriön on valmisteltava selvitys siitä miten vammaisten opiskelijoiden koulutuspolut toteutuvat mahdollisimman hyvin lisäksi vaadimme laajempaa seurantaa reformin vaikutuksista jossa huomioidaan muun muassa koulutuksen saavutettavuuden koulutustakuun ja työpaikoilla tapahtuvan oppimisen lisäämiseksi asetettuja tavoitteita seurannan pohjalta pidetään yllä tarvittavaa muutosvalmiutta sivistysvaliokunta esittää hallituksen esityksen hyväksymistä edellä kuvatuin muutoksin ja lisäyksin mietintöön sisältyy yksi vastalause

esitys uudeksi ammatillisen koulutuksen lainsäädännöksi on laaja alaisin uudistus ammatillisen koulutuksen historiassa yhdyn tältä osin puheenjohtaja puumalan arvioon

ovat oikeita suuntia esimerkiksi lisääntyvä työpaikalla tapahtuva oppiminen ja yksilöllisempi oppimispolku voivat auttaa niitä nuoria joille koulumainen opiskelu sopii huonosti myös sivistysvaliokunta kuten edellä kuultiin teki useita lakia parantavia esityksiä mutta valitettavasti sivistysvaliokunnan asiantuntijakuulemisessa nousseet monet isotkin epäkohdat jäivät korjaamatta yksi vakavimmista valuvioista jäi uuteen rahoitusjärjestelmään suurin osa asiantuntijoista esitti perusrahoituksen nostamista viidestäkymmenestä prosentista kuuteenkymmeneen tämä olisi antanut koulutuksen järjestäjille vakaamman rahoitusosuuden mikä olisi varmemmin turvannut myös oppimisvalmiuksiltaan heikompien

siirtymävaihetta nopeasti ja mittavina nyt uudistus on tuomassa paljon lisätehtäviä joihin ei olla osoittamassa tarvittavaa lisärahoitusta esimerkiksi kuntaliitto on laskenut että uudistuksen toteuttamiseen tarvittaisiin lisää rahaa kahdeksankymmentäneljä miljoonaa euroa

huoleni koskee paitsi työpaikkaohjaajia myös ihan opettajia hallituksen esityksen ongelma on että tämä opettajuuden uudistuminen edellyttäisi suuria kehittämis ja lisäkoulutusresursseja joita opetuksen arki ei käytännössä mahdollista puutteena lakiehdotuksessa on myös se ettei se sisällä säädöksiä koulutuksen järjestäjän velvollisuudesta opettajien ja työpaikkaohjaajien jatkuvaan osaamisen kehittämiseen myös työpaikoille tulee nyt paljon koulutustehtäviä paljon olen ja olemme varmaankin kaikki miettineet sitä millä voimavaroilla tämä vaativa työ tehdään siis työelämän vastuulle tullaan sälyttämään iso osa koulutuksen kokonaisuudesta arvoisa puhemies sosiaalidemokraattisesta näkökulmasta keskeiset ongelmat mainittujen lisäksi tässä ja nyt koulutuksen tasa arvoon opetuksen ja ohjauksen laatuun ja vaaraan että hyvissä tavoitteissa kohti parempaa laatua ja osaamista törmätään rahanpuutteeseen eli uudistusta on tosi hankala toteuttaa isojen rahoitusleikkausten keskellä kun päinvastoin tarvittaisiin lisärahoitusta voisin kysyä miten oppilaitoksen opettajien ja ohjaajien aika riittää työpaikalla tapahtuvaan ohjaamiseen ja toisaalta miten työpaikkojen oletetaan järjestävän oman ohjauksensa ilman että siihen osoitetaan

lähiopetuksen määrän väheneminen ammatillisessa koulutuksessa on herättänyt suurta huolta ja ja meihin koulutusihmisiin on oltu valtavasti viime kuukausina vuosina yhteydessä tästä asiasta no huoleni meni nyt ohitse kun valiokunnan puheenjohtaja puheessaan totesi että lähiopetustuntien määrä tai tai rooli kasvaa vai mikä se sanatarkka muotoilu oli se on nyt tärkeä asia ja me kyllä yhdessä valiokunnassa paljon mietimme millä millä tavalla sitä voidaan varmentaa ja vahvistaa meillä oli oppositiopuolueitten taholta myöskin ehdotus joka perustui oajn ja sakki ryn esitykseen jossa se oltaisiin

ollut tärkeää lisäyksemme ajatus siitä että koulutuksen järjestäjän on nimettävä jokaiselle opiskelijalle kuhunkin tutkinnon osaan vastuuopettaja eli tämä vastuuopettaja olisi toiminut sitten koulutuksen laadun varmistajana ja viime kädessä opiskelijan tukena ja turvana jos opintojen aikana ilmenee ongelmia

yleissivistys kielitaito vuorovaikutustaidot käytän mielelläni sanaa ammattisivistys ja tästä ikkunasta lukion ja ammatillisen koulutuksen yhteistyön lisääminen olisi ollut askel kohti tulevaisuuden ammattiosaamista oppilaitostasolle olisi tullut saada kannustimia jotta opiskelijat saisivat enemmän todellisia mahdollisuuksia opintojen yhdistelemiseen no tältäkin osin teimme esityksen hallituksen esitykseen että vaikuttavuusrahoitukseen olisi lisätty toisen asteen kurssien suorittaminen ja sen huomioiminen tässä vaikuttavuusrahoituksessa se olisi ollut ollut ja on todella tärkeää ja siihen voi eduskunta sitten ottaa huomenna kantaa kun pykälistä äänestetään arvoisa puhemies yhden suuren muutoksen koulutukseen tulee tuomaan tämä uusi niin sanottu koulutussopimus kysymyshän on työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta emme pidä oikeana hyväksyttävänä sitä että koko tutkinto suoritettaisiin koulutussopimuksella ymmärtääkseni alkuperäinen ajatus oli että esimerkiksi puolen vuoden jälkeen oppimisen tulisi perustua oppisopimuskoulutukseen ja tämä on mielestäni se suunta mitä pitää tukea arvoisa puhemies oppositiolla on yhteinen vastalause tähän hallituksen esitykseen minä mielelläni sanon teille sen että vähän isommalla hyvällä yhteisellä tahdolla olisi ollut mahdollisuus saada yksimielinen lopputulos tästä kyllä ne isot isot ongelmat nyt tähän perusrahoitukseen erityisesti myöskin tähän koulutussopimukseen toisen asteen asioihin näitä meidän pykälä on kahdestoista kohtaa ja lausumia on on kahdeksan joista ehkä se tärkein lausuma on on lausuma yksi jossa todella halutaan esittää lisävoimavaroja tämän reformin toimeenpanemiseen jo ensi vuodelle ja haluamme uskoa tässä yhteydessä että se kuntaliiton esittämä suuruusluokka kahdeksankymmentäneljä miljoonaa euroa on on oikea sitten lausuma kahdessa korostamme sitä että eduskunta edellyttää että nopealla aikataululla myös arvioidaan reformin toimivuutta koulutuksen tasa arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta sitten minä henkilökohtaisesti haluan esittää tässä tämän lausuma neljän eduskunta edellyttää että yhteisten aineiden opiskelu ei saa jäädä työpaikkavaltaistumisen jalkoihin tutkinnon perusteiden mukaisten oppimistavoitteiden toteutuminen on turvattava opintojen suorittamistavasta riippumatta jatko opintokelpoisuuden säilyminen on on

tässä vaiheessa vielä varsinaiset puheenvuorot edustajat andersson ja nylander ja sen jälkeen ministerin puheenvuoro ja sen sitten menemme debattiin arvoisa

arvoisa puhemies tämä hallituksen esitys ammatillisen koulutuksen reformiksi on tosiaan kunnianhimoinen projekti ja on todella tervetullutta että ammatillisen koulutuksen kehittämiseen kiinnitetään huomiota ja resursseja ammatillinen koulutus suomessa nuorten keskuudessa suosittu ja ja tärkeä koulutusmuoto jota liian pitkään kohdeltiin pelkästään nopeana väylänä työelämään ammatillista koulutusta tulee kehittää niin nuorten kuin aikuisopiskelijoiden erilaisia tarpeita huomioiden se ei ole siis vain väylä työelämään vaan nuorten kohdalla ammatillisen koulutuksen tulee kovan ammattitaidon lisäksi antaa kaikille tasavertaiset mahdollisuudet kasvaa hyviksi tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi kuten tässä lakiehdotuksessa hienosti todetaan aikuisille ammatillisen koulutuksen tulee tarjota joustava tapa päivittää omaa osaamistaan ja pätevöityä ammatissa missä vaiheessa elämää ja työuraa tahansa samalla on huolehdittava suomalaisen koulutusjärjestelmän nykyisistä vahvuuksista ammatillisen koulutuksen tulee tarjota niin muodollinen kuin tosiasiallinen jatko opintokelpoisuus kaikille opiskelijoille jotta halutessaan voi jatkaa opintoja korkea asteella kuten aiemmassa puheenvuorossa todettiin ammatillisen koulutuksen pitää vastata työelämän muuttuneisiin vaatimuksiin enää ei kouluttauduta vain yhtä tarkkaan rajattua ammattia varten vaan yleissivistys ja ja yleinen tietopohja kyky omaksua uutta ja uudelleenkouluttautua sekä kyky toimia eri tehtävissä omalla alalla ovat yhä tärkeämpiä ominaisuuksia työelämän ja elinkeinorakenteen globalisaatio ja ja digitalisoituminen ovat todellisuutta jo työpaikoilla valmistavassa teollisuudessa duunareiden tarvitsee osata englannin kieltä ja niin terveyskeskuksissa kuin paperitehtaissa tulee osata käyttää erilaisia ohjelmistoja tottuneesti hallituksen koko ammatillisen koulutuksen reformin keskeisin ongelma vasemmistoliiton näkökohdasta liittyy epävarmuuteen siitä miten sinänsä hyviltä kuulostavat tavoitteet toteutuvat siinä todellisuudessa jossa ammatillisissa oppilaitoksissa isojen rahoitusleikkausten seurauksena nyt eletään opintojen henkilökohtaistaminen on hyvä esimerkki hyvin toteutettuna se voi tarjota mahdollisuuden opiskelijalle saada juuri sellaista opetusta itse kokee tarvitsevansa henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa voi siis silloin kirjata jokaisen henkilökohtaiset tarpeet lähiopetukseen työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen sekä esimerkiksi

niukkenevien resurssien maailmassa henkilökohtaistaminen voi sen sijaan pahimmassa tapauksessa tarkoittaa opetuksen laadun heikkenemistä tämä tarkoittaisi liian vähäistä määrää lähiopetusta ja opetuksen toteuttamista verkkokursseina etäopiskeluna tai työssäoppimisena koska ei ole taloudellisia mahdollisuuksia tarjota opiskelijoille muuta vaihtoehtoa tästä syystä olisimme halunneet että lakiin olisi sisällytetty tarkempaa määrällistä sääntelyä riittävän lähiopetuksen opinto ohjauksen ja tuen takaamiseksi hallitus vaikuttaa nyt luottavan siihen että reformin myötä tämä nykyinen kehitys kohti opetuksen laadun heikkenemistä ikään kuin korjaantuu itsestään mutta minkäänlaisia takeita siitä ei ole siksi tämän reformin toteutumisen seuranta ja arviointi on todella oleellista arvoisa puhemies toinen ongelma uudistuksessa on tämä ehdotettu rahoitusmalli siitä huolimatta että reformin valmistelu niin ministerin kuin lausunnonantajienkin mukaan on ollut poikkeuksellisen laajaa ja osallistavaa on hallitus kuitenkin päätynyt esittämään sellaista rahoitusmallia jota käytännössä yksikään lausunnonantaja ei ole kannattanut tämän lakiehdotuksen käsittelyn yhteydessä tämä on todella ihmeellistä ottaen huomioon rahoitusmallin ja rahoituksen merkittävyyden koko ammatilliselle koulutukselle ja ammatilliselle koulutukselle ja järjestäjäkentälle keskeisin ongelma on siis se että perusrahoituksen osuus on liian alhainen vain viisikymmentä prosenttia eräs lausunnonantaja muun muassa totesi että kun kiinteiden kustannusten eli vuokrien ja ja palkkakulujen osuus kokonaiskuluista on noin kaksi kolmasosaa luo tämä ehdotettu rahoitusmalli pysyvän epävarmuuden tilan ja tekee koulutuksen ja henkilöstösuunnittelusta vaikeaa ja myöskin koulutuksen ennakoimisesta haastavaa koulutuksen järjestäjille hyvin monet lausunnonantajat ilmaisivat pelkonsa siitä että suoritusrahoituksen liian suuri osuus johtaa kehitykseen jossa ammatilliset oppilaitokset pyrkivät ensisijaisesti tavoittelemaan hyvin pärjääviä ja opinnoissaan nopeasti eteneviä opiskelijoita kuten opposition vastalauseessa todetaan tämä rahoitusmalli lisää varmasti koulutuksen tuloksellisuutta mutta kääntöpuolena kääntöpuolena on valikoivuuden riskin kasvaminen

arvoisa puhemies reformin yhtenä tavoitteena on myös työpaikalla tapahtuvan oppimisen lisääminen siihen esitetään nyt keinoksi koulutussopimusta ja tämä uusi käsite on herättänyt aika paljon hämmennystä kentällä kyse on siis nykyisenkaltaisesta työssäoppimisesta työssäoppimisjaksojen määrää ja kestoa joustavoitetaan mutta mitään uusia laadullisia piirteitä tämä koulutussopimus ei käytännössä pidä sisällään myös työpaikalla tapahtuvan oppimisen osalta riski on että ohjaamiseen ja oppimisen laatuun ei pystytä kiinnittämään riittävästi huomiota työpaikoilla oppositio esitti koulutussopimuksen enimmäiskeston rajaamista esimerkiksi kuuteen kuukauteen jotta ei syntyisi tilanteita koko koulutus käytännössä toteutetaan työssäoppimisen kautta ilman että jossain vaiheessa muodostetaan työsuhteeseen perustuvaa oppisopimusta

ylipäätään koulutussopimusratkaisun ongelma on se että siihen ei sisälly mitään laadullisia muutoksia suhteessa nykyiseen työssäoppimiseen siksi on myös epätodennäköistä että työssäoppimispaikkojen määrä tämän muutoksen seurauksena yhtäkkiä kasvaisi yksi vaihtoehto olisi voinut olla perusteellisempi uudistus jossa olisi sovittu myös työpaikkaohjaajien työajan käytöstä taloudellisista korvauksista sekä työpaikkaohjaajien koulutukseen suunnattavista voimavaroista tässä tapauksessa olisi myös ollut perusteltua mahdollistaa koulutuksen järjestäjille koulutuskorvausten maksaminen työpaikalle opiskelijan ohjaamisen varmistamiseksi toinen vaihtoehto olisi ollut oppilaitoksissa pilotoidun kaksi plus yksi mallin laajempi käyttöönotto olen myös harmissani siitä että työ ja tasa arvovaliokunnan yksimielisesti sivistysvaliokunnalle esittämä uudistus sen suhteen että henkilöstön edustajille olisi turvattu tiedonsaantioikeus koulutussopimuksen kautta työpaikalla opiskelevista ei edennyt eikä sitä myöskään huomioitu sivistysvaliokunnan mietinnössä esimerkiksi lausuman muodossa arvoisa puhemies lakiesityksen eduskuntakäsittelyn yhteydessä ilmeni myös selkeä tarve selvittää miten hyvin vammaisten nuorten yhdenvertainen oikeus koulutukseen tällä hetkellä toteutuu toisella asteella kuulemisissa esitettiin toiveita valma ja telma koulutuksen kehittämisestä niin että esimerkiksi myös telma koulutukseen asetetaan opiskelijan ammatilliseen koulutukseen liittyvä tavoite ja että ne nykyistä paremmin tarjoaisivat opiskelijan tarpeita ja edellytyksiä huomioivan väylän eteenpäin työelämään ja opiskelemaan toivottiin myös että erityisammattioppilaitosten osaaminen mitä tulee erityisen vaativan tuen tarpeessa olevien opiskelijoiden opetukseen olisi inkluusion periaatteiden mukaisesti nykyistä paremmin kaikkien ammatillisten oppilaitosten käytössä jotta inkluusio ja yhdenvertaisuus toteutuisivat myös käytännössä oppilaitostasolla olen tyytyväinen siihen että valiokunnan mietinnössä tähän asiaan kiinnitettiin huomiota lausuman kautta ja ja toivon että myöskin ministeri on aktiivinen tämän asian selvittelyssä lopuksi arvoisa puhemies vasemmistoliiton huolena on siis että aiemmin toteutetut isot leikkaukset uhkaavat vesittää uudistuksen hyvätkin tavoitteet ja vaarantavat opiskelijoiden oikeuden laadukkaaseen lähiopetukseen ja oppimista edistävään ryhmätyöskentelyyn eduskuntaryhmämme on esittänyt näiden leikkausten perumista minkä lisäksi on keskeistä että myös reformin toimeenpanoon varataan riittävästi resursseja tämän lisäksi olisi ollut ehdottoman tärkeää että tähän hyvin laajaa kritiikkiä saaneeseen rahoitusmalliin olisi saatu muutosta viimeistään

enkä voi kuin ihmetellä miksi ja miten tähän esitettyyn ratkaisuun päädyttiin

arvoisa puhemies muutama huomio joista olemme olleet eri mieltä hallituksen kanssa periaate että osaamista voidaan hankkia eri tavalla on oikea ja emme mitenkään vastusta tätä joustavaa ja mahdollistavaa periaatetta tai toimintatapaa mutta olemme sitä mieltä että jokaisen opiskelijan opiskelijan oikeus riittävään ja hänelle sopivaan lähiopetukseen olisi pitänyt kirjata

työpaikoilla voi olla joillekin todella hyvä keino saada tätä tietotaitoa kannatamme siis monipuolista oppimista mutta haluamme varmistua siitä että ne opiskelijat jotka tarvitsevat paljon

osa tätä oppimisen monipuolistamista ja joustavoittamista on työpaikoilla tapahtuva oppiminen jotta voidaan taata tarkoituksenmukainen ja kaikilla työpaikoilla työpaikkaohjaajien tulee saada asianmukaista koulutusta ja ohjausta jotta he voivat toimia työpaikkaohjaajina on äärimmäisen tärkeätä että ohjaajat ovat tietoisia oppimisen päämääristä ja sisällöistä olisimme siis halunneet tarkempia kirjauksia lakiin työpaikkaohjaajien koulutuksesta

en usko että se on hyvää kehitystä jos kokonaisia tutkintoja voi suorittaa koulutussopimuksilla silloin olisi sen tiedon nyt parempi olla

meidän on nimittäin kaikissa olosuhteissa varmistettava että ammatillisen koulutuksen jatko opintokelpoisuus säilyy jatko opintokelpoisuuden eteen on tehty pitkään töitä ja mikään ei saa vaarantaa tätä jos emme pysty takaamaan jatko opintokelpoisuutta olemme pahasti epäonnistuneet ja tehneet todella suuren karhunpalveluksen nuorille

arvoisa puhemies jotta voidaan arvioida näin laajan uudistuksen vaikutuksia tarvitaan selkeitä ja luotettavia mittareita karvi on hyvin ansiokkaasti tuonut esiin tämän päivän arvioinnin puutteita ja esittänyt hyviä laatua parantavia toimenpiteitä toivon todella että ministeriö tähän ryhtyy lopuksi vielä muutama sana rahoituksesta on hyvä että tuleva rahoitusmalli kannustaa oppilaitoksia panostamaan opiskelijoiden valmistumiseen on myös hyvä että opiskelijoiden sijoittuminen työmarkkinoilla ja opiskelijoiden mielipide koulutuksen laadusta ja sisällöstä

läpinäkyvyyttä näin myös melkein kaikki asiantuntijat toivoivat

vasta näyttää miten hyvä tai huono tämä reformi on siksi sekä ministeriöllä että opetushallituksella on äärimmäisen iso ja tärkeä rooli tukea ohjeistaa ja kannustaa kaikkia niitä jotka toteuttavat kaiken tämän
grahn laasonen kymmenen minuuttia

arvoisa puhemies arvoisa eduskunta suomi tarvitsee osaavaa työvoimaa ja olemme ylpeitä meidän ammattiosaajistamme niin nuoret kuin aikuisetkin opiskelijat tarvitsevat sen ammattitaidon rinnalla vahvat yleiset tiedot ja taidot jotka kantavat sitten myös elämässä eteenpäin maailman nopeassa muutoksessa ja uudistavat sitä ammattitaitoa työelämässä

tässä ammatillisen koulutuksen reformissa on ilo että olemme jo tässä vaiheessa niin kuin on todettu edellisissä edustajien ansiokkaissa puheenvuoroissa reformi on suurin koulutuksen kokonaisuudistus sitten yhdeksänkymmentä luvun lopun koulutusuudistusten sitä on tehty erinomaisessa yhteistyössä lukuisten ammattilaisten kentän toimijoiden asiantuntijoiden kanssa valmisteluun on on osallistunut erilaisissa työpajoissa yli tuhat ammatillisen koulutuksen asiantuntijaa niin kentältä kuin eri sidosryhmistäkin tämä työ on ollut arvokasta ja on johtanut siihen lopputulokseen joka meillä nyt on käsittelyssä

yksilöllisiin polkuihin tulevaisuuden työelämään valmistavien opintopolkujen rakentamiseen tiedämme kaikki myös sen että huono osaisuus kasautuu ja osa nuorista syrjäytyy jo varhaisessa vaiheessa kaikille nuorille täytyy löytää koulutuspaikka heti peruskoulun jälkeen ja suomalaisesta koulutustakuusta tulee pitää kiinni

yhteinen tehtävämme tätä reformia ja sen tuomia uusia työkaluja hyödyntäen on saattaa keskeyttämisten määrä vähenemään tähän haasteeseen reformi tuo työkaluja ja myöskin rahoituskannusteita mitä sitten uudistetaan valiokunta on tehnyt ansiokasta työtä käyden läpi ja myöskin tarkentavia muutoksia lainsäädäntöön mutta isossa kuvassa ammatillista lakia koskevat säädökset kootaan tässä reformissa yhteen lakiin ammatillisesta peruskoulutuksesta annettu laki ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettu laki kumotaan osa työvoimakoulutuksesta siirtyy opetus ja kulttuuriministeriön vastuulle ja osaksi ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöä

ammatillinen koulutus tuottaa jatko opintokelpoisuuden jatkossakin jotta siirtyminen korkeakouluopintoihin on myös mahdollista ja sen tulee olla myös tosiasiallisesti sitä jatkuvasta hausta tulee koulutukseen hakeutumisen pääväylä se on myös yksi keino ehkäistä syrjäytymistä ja keskeyttämistä mahdollisuus myös vaihtaa alaa kesken jos osoittautuu

jatkossakin on myöskin yhteishaku joka turvaa sen että koko ikäluokka saataisiin jatkossakin koulutukseen siirtymään myös sinne toiselle asteelle jatkossa on yksi näyttöön perustuva tapa suorittaa tutkinto reformin myötä rakennetaan yksilöllisiä opintopolkuja kaikille reformi tuo monipuolisemmat oppimisympäristöt ja enemmän työpaikoilla ohjattua oppimista tällä työpaikoilla tapahtuvan oppimisen lisäyksellä tavoitellaan muun muassa sitä että että oppimismotivaatio parantuisi tulisi enemmän sitä mahdollisuutta käytännönläheiseen oppimiseen siellä luonnollisessa ympäristössä eli työelämässä ja se on myös opiskelijoille mahdollisuus saada jalkaa oven oven väliin työelämään työnantajille se antaa

koulutusjärjestelmä varmasti kouluttaa ammattilaisia työelämän tarpeisiin meillä on jatkossa reformin myötä yksi tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupa tällä hetkellä on juuri käynnissä järjestämislupien uusiminen tuloksiin ja vaikuttavuuteen kannustava rahoitusjärjestelmä on kenties yksi suurimmista reformin uudistuskohdista rahoitusjärjestelmästä tehdään siis kannustavampi ja se sisältää elementtejä joilla voidaan myöskin syrjäytymistä ehkäistä lisäksi vaikuttavuusrahoituselementti tuo rahoitusjärjestelmään kannusteen kiinnittää huomiota opiskelijoiden työllistymiseen eli koulutuksen järjestäjiä palkitaan siitä että opiskelijat koulutuksen saatuaan työllistyvät työelämän palvelukseen

lisäksi työvoimakoulutus tulee osaksi uutta ammatillista koulutusta tätä elementtiä tarvitsemme nyt kun suomessa talous kasvaa ja tarvitaan osaavaa työvoimaa ja myöskin joustavia nopeita koulutuspolkuja kehittää omaa ammatillista osaamistaan koulutusvienti tulee mahdolliseksi tämän reformin myötä entistä vahvemmin ja sille suomalaiselle ammatilliselle koulutukselle on maailmalla erittäin paljon kysyntää puheenvuoroissa kiinnitettiin huomiota moniin yksityiskohtiin joita huolella pohtinut ja yksi niistä tärkeimmistä on opettajuus eli tämä ammatillisen koulutuksen reformi tulee muuttamaan ja uudistamaan myöskin opettajan roolia ja opettajilla on erittäin keskeinen merkitys jotta ammatillisen koulutuksen reformi voi toteutua ja sen tavoitteet voidaan saavuttaa siitä syystä hallitus on myöskin ja ministeriö varautunut

koulutukseen ja opettajien ammattitaidon kehittämiseen jotta reformin tavoitteet voitaisiin saavuttaa käynnissä on siihen liittyen kaksikin isompaa kokonaisuutta osana opettajankoulutusfoorumin työtä jossa myös ammatillinen koulutus on vahvasti mukana samoin hallitus päätti puoliväliriihessään rahoituksesta tämän reformin toimeenpanoon tiedämme että taloustilanne on on ollut ammatillisessa koulutuksessa tiukka ja haasteellinen ja siitä syystä katsomme että erityisesti toimeenpanovaiheeseen pitää panostaa sekä opettajankoulutuksen keinoin että sitten muuten jotta saadaan tämä reformi hyvin alkuun kun se toivottavasti tulee eduskunnasta hyväksytyksi edustaja gustafsson kiinnitti huomiota siihen että että eihän lukioita unohdeta uudistuksissa ei missään tapauksessa hallitus itse asiassa on käynnistänyt lukiouudistuksen puoliväliriihessään ja tavoitteena on se että tämän hallituskauden aikana pystyisimme viemään läpi kokonaisuudistuksen toiselle asteelle eli tämä ammatillisen koulutuksen reformi on ensimmäinen osa ja nyt sitten lukio tulee seuraavaksi pöydälle haluan saattaa eduskunnan tietoon myöskin sen että olen tänään tavannut vammaisjärjestöjen edustajat ja ja olemme keskustelleet siitä miten voitaisiin erityisesti jatkotyössä huomioida erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat käynnistämme työryhmätyön jossa pohditaan näitä vammaisjärjestöjen esille nostamia kysymyksiä jotta turvaamme polut jokaiselle taustasta riippumatta reformin tavoitteena on että uusi ammatillinen koulutus tarjoaa osuvasti oikea aikaisesti ja joustavasti osaamista jota tarvitaan tulevaisuuden työelämässä vielä kerran eduskunnalle kiitos

on eräällä tavalla klassinen asetelma kun tätä reformia ajatellaan onko kuppi puoliksi täynnä puoliksi tyhjä vai meneekö kuppi nurin uskotaanko tähän reformiin vai eikö uskota uskotaanko meidän nuoriin uskotaanko opettajiin tämähän asettaa kaikille valtavan haasteen sehän on päivänselvää enkä väitä että on oikeita tai vääriä vastauksia siihen uskotaanko mutta me olemme lähteneet hallituspuolueissa siitä ajatuksesta että uskomme nuorisoon uskomme suomalaiseen koulutusjärjestelmään uskomme opettajiin uskomme että meillä voidaan tehdä suomen huippua meillä voidaan tehdä maailman huippua koska tämähän on maailmanlaajuisestikin aika ainutlaatuinen juttu kun siirrytään osaamisperusteiseen malliin jota rahoitus tukee joka tukee työelämän murrosta ja vastaa omalta osaltansa siihen siinä mielessä olemme tekemässä ainutlaatuista uudistusta ja uskon ja toivon että vuodet näyttävät että meidän uskomme ei ollut turha vaan sille oli vahva kate

arvoisa puhemies ministerin puheessa kiinnitin huomiota siihen että totesitte että tämä jatkuva haku on pääväylä minä olisin kyllä nyt varovainen korostamaan tätä monesta eri syystä jatkuva hakuhan tarkoittaa sitä että oppilaitokseen tulee viikoittain kuukausittain päivittäin uutta opiskelijanuorta ja nämä vaativat vastaanottohenkilökunnan perehdyttämistä ja niin edelleen nyt menee tämmöisenä läpi kuin valiokunta esittää niin resursseja ei juurikaan ole lisää tulossa ja kun tämä on niin iso juttu niin silloin pitäisi ottaa varman päälle että korostetaan että nuoret hakevat pääosin sillä perinteisellä tavalla kun koulut päättyvät eikä niin että korostaisimme nyt tässä yhteydessä jatkuvaa hakua sitten mainitsitte että lukiosta on tulossa kokonaisuudistus no se oli oikeastaan vastaus siihen että kyllähän nämä olisi pitänyt tehdä yhdessä tai ainakin kiinteämmässä yhteistyössä mutta seurataan tilannetta

puhemies varmasti kaikki ovat samaa mieltä siitä että tämä uudistus tarvitaan oppositiokin tässä omassa vastalauseessaan monin kohdin toteaa että ammatillisen koulutuksen tilanne on ollut heikko jo pitkään ja vaikka joissakin kohdin sinne on rahaakin lisätty se ei ole lähiopetuksen määrää määrää lisännyt päinvastoin ja täällä todetaan muun muassa että vuoden kaksituhattakolmetoista kehysriihessä päätetyt rajut leikkaukset ammatilliseen koulutukseen vielä pahentavat tilannetta eli täällä viitataan jo aiempiin tehtyihin leikkauksiin itse olen sitä mieltä että se että me olemme näitä leikkauksia joutuneet tekemään vaan päinvastoin se on syy tehdä tämä uudistus tätä uudistusta on tehty kuten kuulimme poikkeuksellisen hyvässä työssä kentän kanssa ja sitä on myös monin kohdin niin lausuntopalautteen kuin sitten valiokuntakuulemisen aikanakin muutettu uskon että kentällä ollaan nyt valmiita ottamaan tämä

sivistysvaliokunta kuunteli asiantuntijoita laajasti ja todellakin huomiota herätti se että yksikään asiantuntijoista ei kannattanut tätä rahoitusmallia sen vuoksi koska koettiin että että tämä perusrahoituksen suuruus on on liian pieni ja tähän on ikään kuin sisään leivottu semmoinen mekanismi joka tulevaisuudessa tulee kasvattamaan eriarvoisuutta oppilaitosten välillä opiskelualojen välillä ja opiskelijoiden välillä siitä syystä että että tämä kannustaa ottamaan opiskelijoiksi semmoisia hyvin pärjääviä pärjääviä opiskelijoita jotka valmistuvat nopeasti kova huoli on siitä miten sitten heikommin

käy tulevaisuudessa olisinkin nyt tässä yhteydessä käyttänyt tilaisuutta hyväksi ja kysynyt ministeriltä kun edellisessä puheenvuorossa niin kovin kehuttiin sitä kuinka hallitus on hyvässä hengessä kuullut ja niin edelleen kuinka on mahdollista ettei tällaista yksimielistä laajaa kritiikkiä ole mitenkään otettu tämän lain valmistelussa huomioon

eilinen päivä sivistysvaliokunnassa oli suuri päivä kun tämä mietintö saatiin valmiiksi koulutuksen kentän pitkään odottama asia on tulossa maaliin tässä on esimerkki hyvästä lainvalmistelusta joka ei valitettavasti tänä päivänä ole suinkaan itsestäänselvyys kuulemiskierros on ollut laaja ja ja myös sivistysvaliokunta kuuli laajasti asiantuntijoita meilläkin on ollut epäilystä myös tuossa ministeriötason valmistelussa tätä perusrahoitusta kohtaan ja tämän kritiikin myös valiokunnassa esitimme mutta tämä lausuma on kuitenkin sen verran velvoittava ja voiko tällaista termiä käyttää kuin kova että tämän kanssa voidaan elää ottaen huomioon että tähän viidenkymmenen prosentin perusrahoitukseen siirrytään vasta vuonna kaksikymmentäkaksi

edustaja multala kiinnitti tärkeään asiaan huomiota kun kertoi tästä lähiopetuksen vähenemisen pitkästä trendistä ja se on aivan totta että se on ollut trendinä myöskin sellaisina aikoina jolloin resursseja on lisätty ammatilliseen koulutukseen mutta tämä on juuri se syy minkä takia oppositio olisi halunnut nähdä joitain vahvempia välineitä joilla voidaan varmistua siitä että lähiopetuksen taso on riittävä niille opiskelijoille jotka sitä tarvitsevat nyt tämän henkilökohtaisen opintojen kehittämissuunnitelman sisältö ja sen määrittely jää tehtäväksi asetustasolle asetustasolle ja niiden sisällöstä ei ole vielä tarkkaa tietoa mutta haluaisin vielä kuulla ministerin vastauksia myöskin edustaja alanko kahiluodon esille nostamaan seikkaan eli tämän perusrahoituksen liian kun muuten tässä valmistelussa ilmeisesti on haettu mahdollisimman laajaa yhteisymmärrystä ja asiantuntijoiden ja asianosaisten mielipiteiden huomioon ottamista niin miten voi olla että nimenomaan rahoitusmallin kohdassa päädytään ratkaisuun joka ei saa tukea yhdeltäkään lausunnonantajalta

todella kysymyksessä on historiallinen uudistus suuruusluokka ei ehkä ihan tule ilmi siitä kuinka paljon tätä on julkisuudessa käsitelty tämä on todella iso iso asia ammatillinen koulutus on on tärkeä osa yhteiskuntaamme kädenjäljet ja niiden taidot näkyvät joka puolella ja työelämän yhteistyö alueellinen vaikutus on myös melkoinen ammatillinen koulutus on myös turvaverkko jonka jonka läpi läpi ei kukaan saisi tipahtaa täytyy kyllä huomioida tässä sosiaalidemokraattien vaaliohjelma jossa kaksisataaseitsemänkymmentä miljoonaa olisi leikattu ammatillisesta koulutuksesta joka on kymmeniä miljoonia enemmän kuin nyt leikattiin ja täällä kuitenkin sitten nyt kahden vuoden päästä toivotaan että että tämän meidän suuruusluokkamme leikkauksia

puhemies reformin tavoitteet ovat kannatettavia mutta niiden toteuttaminen isojen säästöjen kanssa samaan aikaan tulee olemaan hyvin vaikeaa juttelin äsken tuntemani ammatillisen opettajan kanssa ja hän kertoi että työssäoppimisen ohjaukseen oli aikaisemmin varattu opettajan työhön yksi tunti per opiskelija per viikko mikä riitti alkuperehdytykseen väli ja loppuarviointiin sekä työpaikkaohjaajan perehdytykseen ja

nuorta aloittelijaa työtehtävien suorittamisessa monessa oppilaitoksessa työssäoppimisen ohjaus toteutetaankin etäohjauksena puhelimella tai sähköpostilla opiskelijan arviointi on on kuitenkin oppilaitoksen vastuulla kysynkin arvoisalta ministeriltä miten uskotte että työssäoppimisen lisääminen tulee onnistumaan näin niukoilla resursseilla joudutaanko nyt ojasta allikkoon

sitten kun vielä tiedetään että leikkaukset jotka kohdistuvat ammatilliseen koulutukseen ovat aika massiivisia niin minä näen että tässä vaiheessa on isoja riskejä kysyn nyt siis miten ministeriö ja opetushallitus tulevat tukemaan tätä toteuttamisvaihetta se on äärimmäisen tärkeätä että saadaan sitä tukea ja ohjausta

reformia on odotettu ja ja laajan asiantuntijapiirin ja kuulemisien mukaan se on tarpeellinen perusrahoituksen nostopaineita on se on myönnettävä ammatillisen koulutuksen uudistukseen liittyy kysymysmerkkejä myös käytännön toteutuksessa uudistus korostaa opiskelijoiden henkilökohtaisen opinpolun merkitystä jokaisen opiskelijan osaaminen ja ja kokemus pyritään tunnistamaan ja tätä kautta hänelle räätälöidään henkilökohtainen opintosuunnitelma sekä järjestetään tarvittava arviointi osaamisen osoittamisessa painottuu käytännön tekeminen kaikki tämä vaatii paljon huolella suunniteltua ohjausta opiskelijoille on tarjottava ehdottomasti riittävä tuki jotta nuoret saavat vietyä opintonsa menestyksellä maaliin resurssit ovat kuitenkin rajalliset ja vain käytäntö näyttää pystytäänkö nuorille tarjoamaan riittävä tuki uudenmallisten opintojen suorittamiseksi näin ollen kysyisin ministeriltä onko pohdittu mahdollisuuksia kohdentaa lisäresursseja opiskelijoiden tukeen sekä opinto ohjaukseen jos käytännön tilanne sitä edellyttäisi uudistuksen astuttua voimaan

puhemies ensinnäkin haluan kiittää valiokuntaa siitä että olette kymmeniltä osin muuttaneet tätä hallituksen esitystä suuntaan jossa on otettu huomioon kentän kritiikki tätä uudistusta kohtaan

koulutuksen järjestämiseen alueellisesti nimittäin valiokunta kiinnittää kyllä huomiota siihen että asiantuntijakuulemisessa ehdotettiin arvonlisäverolain kolmannenkymmenennen pykälän muuttamista siten että yksityinen ammatillisen koulutuksen järjestäjä lisätään yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rinnalle

puhemies tuttavallisemmin amisreformista puhuttaessa kuten myös kentällä kentällä sanotaan tästä on tulossa nyt malli jolla aidosti voidaan vastata työelämän murrokseen ja siihen että työelämä ja koulutus saadaan kohtaamaan paremmin nuorilla ja

pärjätä työelämässä työnantajilta on myös tullut tästä paljon palautetta ja käytännössä monet on pitänyt kouluttaa uudestaan työpaikoilla on tärkeätä että käytännön oppimista tapahtuu enemmän työpaikoilla tämä on myös se millä vastataan huoleen lähiopetustuntien vähenemisestä resursseja voidaan suunnata tehokkaammalla tavalla kun osa opiskelijoista keskittyy nykyistä enemmän opiskeluun työpaikoilla voidaan osalle tarjota enemmän kontaktiopetusta oppilaitoksissa on myös tärkeää että kun oppilaitos ja järjestäjäverkko on jo aikaisemmin tiivistynyt

meiltä oppositiolta vain oikeata asennetta ja uskoa asioihin niin asiat selviävät mutta kyllähän tässä reformissa on myönnettävä että tarvitaan myös resursseja pelkällä uskolla ei saavuteta niitä sinänsä hyviä tavoitteita mitä tässä haetaan koulutuksen eriarvoisuuden vähentämistä koulutuksen kehittämistä osaamisperusteiseen opiskelija ja työelämälähtöisyyteen mutta on aivan selvää että tarvitaan riittävästi lähiopetusta tarvitaan ohjausta henkilökohtaista tukea sitä tarvitseville ne ovat myös niitä asioita mitä opiskelijat itse kyselyn mukaan kaipaavat kaikkein eniten ja niitä tarvitaan jotta ammattitaitoa voidaan antaa sen takia se että tässä on pohjalla aivan valtavat leikkaukset ja nyt ajatellaan että tällä reformilla päästään näihin on hyvin epärealistista tähän yksinkertaisesti tarvitaan myös resursseja jotta voidaan tavoitteet saavuttaa

arvoisa puhemies ammatillisen koulutuksen saavutettavuus on huolena kaukana itä ja pohjois suomessa harvaan asutulla alueella nuorten ikäluokkien pieneneminen jatkuu ja lähialueen koulutukseen on kysyntää vähemmän mikä taas sitten pakottaa koulutuksen järjestäjiä vähentämään yksiköitä jopa lakkauttamaan koulutusta eli ollaan tällaisessa kierteessä koulua ei siis välttämättä löydykään siitä ihan läheltä mutta tämän reformin seurauksena koulutusta järjestetään yhä enemmän työpaikoilla ja digitaalisissa oppimisympäristöissä koulutus ja oppiminen ei ole sidottuna siihen fyysiseen koulurakennukseen tai koulun toimipisteeseen tämä työpaikalla oppiminen saattaa mahdollistaa nytten opiskelijoille kouluttautumista jopa kodin lähellä siinä mieluisassa työpaikassa ja ihan niin kuin tuossa äsken ministeri taisi todeta samalla on sitten jalka oven välissä siihen tulevaan työpaikkaan eli tässä saattaa olla mahdollisuus niille työpaikoille jotka ovat kaukana oppilaitoksista

arvoisa puhemies ammattikoulutuksen uudistamisessa on todella hyviä elementtejä se että mennään lähemmäs työelämää ja oppimista tapahtuu työssä on hyvä tavoite mutta on syytä syytä kyllä kysyä onko meidän työelämämme valmis tällaiseen reformiin koska esimerkiksi työelämävaliokunnan kuulemisessa valtaosa esitti sen huolen että osa oppilaista ei löydä niitä työssäoppimisen paikkoja erityisesti silloin kun tullaan haavoittuvampiin ryhmiin ja erityisoppilaisiin on vaikea löytää näitä työssäoppimisen kanavia

tuloksellisuus eli oppiminen siihen työhön on koulutuksen järjestäjän vastuulla jos me katsomme pitkiä välimatkoja ja meidän erittäin kehittynyttä pk sektoriamme johonka työpaikat syntyvät niin jo pelkästään sen takia että tämä vastuullinen taho pystyy mahdollistamaan sen työssäoppimisen niillä sirpaleisilla alueilla niihin matka aikoihin menee todella paljon aikaa eri työpaikkojen välillä sanoisin haja asutusalueilla tai harvemmin asutuissa maakunnissa opettajan työmatkoihin käytettävä aika on varmasti seitsemänkymmentä prosenttia jolloin se erittäin pieneltä osin

puhemies näin mittaviin uudistuksiin kuin nyt on käsillä liittyy aina tiettyä epävarmuutta ja ja vaikeutta ja tämä uudistus on totta kai myös suuri haaste johtamiselle miten onnistutaan uudistus läpi viemään on nyt kuitenkin korjattava sellainen virhekäsitys jota tässä on viljelty että kaikki lausunnonantajat olisivat olleet yksimielisiä siitä että perusrahoitus on on riittämätön kyllä tässä oli lausunnonantajia jotka olivat sitä mieltä että tämä on hyvä juuri näin oli niitä jotka eivät siitä mitään sanoneet totta kai on on myönnettävä että oli myös enemmistö niitä jotka olivat sitä mieltä että sitä perusrahoituksen osuutta pitäisi korottaa mutta tämän rahoituksen tavoitehan on tietysti keino ohjata koulutusta siihen suuntaan aloille joilla työllistymisen edellytykset ovat hyvät ja toisaalta palkita myös siitä ja kannustaa kouluja oppilaitoksia siihen että niissä oikeasti edetään opinnoissa ei vain olla koulussa

syntyisi vähän debattia ettei puhuttaisi toistemme ohi

siis lähtee siitä että perusrahoituksen osuus on puolet ja sitten on sen lisäksi rahoitusta joka kannustaa siihen että saadaan se tutkinto valmiiksi tutkinnon osa valmiiksi ja että sitten päästään työelämään ja jatko opintoihin minusta ne ovat aika hyviä tavoitteita sillä tavalla vähän haastan niitä jotka sanovat että että tässä on kuitenkin joka tapauksessa tuossa omassakin omassakin vastalauseessanne hyväksyisitte neljäkymmentä prosenttia muuta kuin perusrahoitusta eli eli sillä tavalla ette ilmeisesti kuitenkaan tästä perusajatuksesta ole eri mieltä mutta arvioitte että jos sitä kymmenellä prosentilla korotettaisiin se merkittävästi muuttuisi rohkenen hieman epäillä että se iso kuva ei siitä juurikaan muuttuisi muistutan myös siitä että vuosittain

arvoisa puhemies jos summaan keskustelua niin vaikuttaa siltä että reformin tarpeesta olemme hyvin yksimielisiä tässä salissa ja myöskin siitä isosta kuvasta eli eli reformin peruslinjauksista yhtenäisestä järjestelmästä osaamisperusteisuudesta ja opiskelijoiden yksilöllisistä poluista ammatillinen koulutus tarvitsee tämän uudistuksen ja myöskin ammatillisen koulutuksen kenttä koulutuksen järjestäjät ovat tähän isoon kuvaan hyvin sitoutuneita tiedän senkin että reformia monessa suunnassa eri puolilla suomea jo kovasti odotetaan toki on sitten sen lisäksi yksityiskohtia joista eri lausunnonantajat ovat olleet eri mieltä ja huomaan että tässä salissakin on eri mielipiteitä joistain reformiin liittyvistä yksityiskohdista valiokunnan puheenjohtaja nostikin esiin rahoitusjärjestelmän itse asiassa se iso kuva on siinä että jatkossa puolet rahoituksesta tulee niin sanottuna perusrahoituksena mutta sen lisäksi rahoitusjärjestelmään on leivottu sisään elementtejä joilla pystytään esimerkiksi ehkäisemään koulutuksen keskeyttämistä ja syrjäytymistä

yhdessä varmistaa että nuoret ja aikuisetkin saavat sellaisen koulutuksen jolla pärjää tulevaisuuden työelämässä ja joka vastaa työelämän tarpeisiin ja tähän tämä vaikuttavuusrahoitus tuo elementin tähän koko reformiin on tuotu sisään monia elementtejä joilla kiinnitetään huomiota siihen että opiskelijoista pidetään hyvää huolta että he saavat ohjausta he saavat korkeatasoista opetusta myöskin laatujärjestelmiin ja ja laatuun on erittäin paljon panostettu tässä reformivaiheessa tässä on elementtejä joilla laatua pystytään paljon paremmin varmistamaan kuin aikaisemmin lähiopetuksen väheneminen on huoli josta on tullut paljon palautetta opettajat ovat siitä huolissaan opiskelijat ovat huolissaan ja myös vanhemmat tähän haluan jatkossa kiinnittää huomiota että säästöjä ei tule hakea ensisijaisesti opetuksesta tai opettajista vaan rakenteista tämä reformi tuo muun muassa päällekkäisyyksien purkamisen ja sen mahdollisuuden että voidaan voidaan etsiä sieltä mieluummin sitä

olisin vielä tähän perusrahoitukseen palannut siitä näkökulmasta taisi olla niin että edustaja anderssonkin siihen viittasi että kun kustannuksista kaksi kolmasosaa on kiinteitä palkkoihin menee suurin osa ja perusrahoitus on viisikymmentä prosenttia niin oppilaitoksessa on tällainen epävarmuuden tila ja jokainen joka ymmärtää koulutuksesta sen kehittämisestä jotakin ymmärtää että se ei ole paras kannustin opetustyön kehittämiselle ja ja muulle tästä lähtökohdasta tämän olisi pitänyt olla vähintään se kuusikymmentä monet esittivät että sen pitäisi olla seitsemänkymmentä mutta ajateltiin että se kuusikymmentä nyt sitten olisi sellainen että se nostaisi kuitenkin turvatasoa sitä asiantuntijatyötä siellä tekeville ja edustaja kososelle ei ollut kaksisataaseitsemänkymmentä

pidetäänpäs kiinni

minuutin ajasta niin että mahdollisimman moni pääsee puhumaan

puhemies todellakin kyllä se on tunnustettava että se vaara on olemassa tässä perusrahoituksen mallissa että se johtaa tutkintotehtailuun ei sitä voi kiistää mutta minun mielestäni kuitenkin tämä lausuma on vahva ja tätä asiaa on koko ajan tarkalla silmällä seurattava mitä tapahtuu ja samalla arvioitava myös perusrahoitusosuuden riittävyyttä niin kuin tuo lausuma

ammatillisesta koulutuksesta valmistuvalla todella on oikea jatko opintokykyisyys että hän todellakin voi suorittaa myös jatko opintoja tässä esityksessä on paljon hyvää

puhemies vastatakseni edustaja puumalalle ongelma opposition näkökulmasta ei ole se että suoritus ja vaikuttavuusrahoitus on mukana tässä elementtinä vaan ongelma tässä on juuri tämä painotus ja joku voi ehkä argumentoida sitten että kymmenen prosentin ero on pieni mutta kymmenen prosenttiyksikön ero on iso siinä suhteessa kuten edustaja gustafsson kun kiinteiden kulujen osuus menoista on noin kaksi kolmasosaa niin tämä nyt ehdotettu perusrahoituksen taso tarkoittaa siis sitä että tämä epävarmuus koskee kaikkea henkilöstön ja koulutuksen suunnittelua jatkuvasti pahimmassa tapauksessa järjestäjäkentällä toisaalta jos tämä prosenttiosuus on pieni niin miksi ei ollut valmiutta sitten korottaa sitä edes kuudenkymmenen prosentin tasolle niin kuin enemmistö valtaosa lausunnonantajista kyllä esitti niin koulutuksen järjestäjät työnantajapuoli kuin ammattijärjestöt ja opiskelijajärjestöt miksi tähän ei ollut valmiutta kun tällä pienellä muutoksella olisi voitu ratkaista yksi asia joka sai hyvin paljon kritiikkiä kuulemisten yhteydessä

todellakin nyt on iso huoli ja suuri kysymys koskien nimenomaan tätä rahoitusmallia kyllä valtaosa lausunnonantajista koki tämän ihan fataaliksi ongelmaksi tässä laissa että perusrahoituksen taso on niin alhainen että se tekee opetuksen suunnittelusta vaikeasti ennustettavaa ja epävarmaa ja todellakin myös eriarvoisuutta jatkuvasti luovan rakenteen tänne tänne sisälle verrattuna esimerkiksi koulutuksen tämmöisiin kertaluonteisiin leikkauksiin tässä ikään kuin lyödään tämmöinen pysyvä eriarvoistava rakenne pysyvä epävarmuutta synnyttävä rahoitusmalli tämä on hyvin ongelmallista ja sen sen vuoksi ihmettelinkin miksi ministeri omassa esittelypuheenvuorossaan ei lainkaan

arvoisa puhemies moni varmaan tietääkin että symppaan tuota ajatusta siitä että perusrahoitusosuus olisi voinut olla olla suurempikin kuten kerroin vuosittain tuo katsotaan sitten sitten lausuman velvoittamalla tavalla paljon on aikaa reagoida lähdetään hyvin maltillisella yhdeksänkymmenenviiden prosentin perusrahoituksella mutta se mistä vähän kyseenalaistin teidän argumentaatiotanne perustui siis siihen että tehän olette kuitenkin valmiita hyväksymään neljäkymmentä prosenttia muuta kuin perusrahoitusta sehän on valtavan kokoluokan muutos siihen te olette valmiita mutta se kynnys se menee juuri siinä mihinkä se perustuu että se on juuri siinä

edustaja alanko kahiluoto on sitä mieltä että pysyvän eriarvoistumisen rakenne syntyy noissa prosenttiyksiköissä joita tuossa välissä on oikeastaan haluaisin teitä enemmänkin kiittää siitä että olette valmiita kuitenkin

tämä on reformi joka todella näyttää paperilla hyvältä mutta on asioita jotka huolettavat yksi niistä on tasa arvo jos paikkakunnalla ei laajalla pohjanmaalla tai lapissa ole ammatillista oppilaitosta siellä ei todennäköisesti ole olemassa myöskään työpaikkoja vaan oppilaat joutuvat toiselle paikkakunnalle miten olette arvoisa ministeri ajatellut hoitaa näiden oppilaiden asumisen toisella paikkakunnalla kuka sen maksaa missä he asuvat miten he kulkevat sinne on muistettava että peruskoulunsa päättävät ovat kuusitoista vuotiaita ja heitä tämä reformi ensisijaisesti koskee

toinen asia joka minua huolettaa on se että onko olemassa vaara että tämä vääristää työmarkkinoita kun mennään muutama vuosi eteenpäin siellä on runsaasti niitä viimeisen neljänneksen opiskelijoita jotka hallitsevat sen työn jo hyvin heistähän tulee opettajia seuraaville onko olemassa vaara että sen jälkeen ei ei enää tarvitse palkata työntekijöitä kun on hyviä opiskelijoita tekemässä ilmaiseksi

arvoisa herra puhemies tässä nyt on ollut tästä rahoitusjärjestelmästä paljon keskustelua olisin vielä siirtänyt sitä huomiota nimenomaan tähän vaikuttavuusrahoitukseen siellähän on nimenomaan elementteinä tämä läpäisy ja opintojen jälkeinen työllistyminen myöskin käsittääkseni tämän jatko opintoihin sijoittumisen rooli rooli on siellä siellä läsnä itse näen että tällä on hyviä vaikutuksia tässä nyt on esitetty pelkoja siitä johtaako tämä tutkintotehtailuun ajattelen itse pikemminkin niin että nyt kun täällä meidän ammatillisen koulutuksen kentällä on ollut valitettavasti tällaisia koulutusohjelmia jotka ovat varsin suosittuja mutta joista ei työllisty niin pidän hyvin tärkeänä että tämä rahoitusjärjestelmä ohjaa myös niitä koulutuksen järjestäjiä suuntaamaan koulutusta niille aloille missä on hyvä työllistyminen eikä niinkään tällaisille muotialoille

arvoisa puhemies tuskin kukaan tässä salissa on eri mieltä siitä etteikö tätä uudistusta tarvittaisi mutta valitettavasti tähän lakiesitykseen on kyllä jäänyt vakavia epäkohtia ja kun samalla huomioidaan ammatilliseen koulutukseen tulleet valtavat säästöt niin ei kyllä voi olla huolestumatta myöskään koulutuksen laadusta isoja kysymyksiä ovat muun muassa se turvataanko kaikille riittävät jatko opintomahdollisuudet riittääkö jatkossa opiskelupaikkoja myös ilman ammatillista koulutusta oleville nuorille aikuisille joita on valtava määrä ohjaako tämä rahoitusjärjestelmä oppilaitoksia tutkintojen tehtailuun koulutuksen laadun kustannuksella ja myös se miten opettajat ja henkilökunta jaksavat viedä tätä uudistusta eteenpäin näillä niukkenevilla resursseilla

ja on pakko sanoa että monesta asiasta olen todella huolissani

arvoisa puhemies mihin perustuu opposition usko kuudenkymmenen prosentin perusrahoitukseen no se perustuu pelkästään ja puhtaasti niihin lukemattomiin ammattilaisiin niihin kaiken maailman dosentteihin joihin meillä meillä on vielä taipumus uskoa muun muassa kuntaliitto opettajien ammattijärjestö akava ja niin edelleen kaikki nämä ovat sitä mieltä että kuudenkymmenen prosentin perusrahoitusosuus tarvitaan

jatkossakin oman paikkansa ja valmistuvat hyvin tuloksin työelämän palvelukseen mutta huoleni koskee niitä syrjäytymisvaarassa olevia nuoria jotka tulevat saamaan entistä vähemmän lähiopetusta ja myös entistä vähemmän rahoitusta kuntaliitto on oikeastaan pukenut tämän tiukimmin sanoiksi se pelkää jopa eliittikoulujen syntymistä erityisesti niillä alueilla joilla on paljon koulutuksen järjestäjiä esimerkiksi uudellamaalla miten syrjäytymisvaarassa olevien opiskelijoiden asema turvataan

puhemies valiokunta ja ministeri ovat todellakin olleet suuren uudistuksen äärellä joka valitettavasti on jäänyt muiden uudistusten tunnetumpien uudistusten jalkoihin ja varjoon tämä tarpeellinen reformi antaa kuitenkin mahdollisuuksia muun muassa hallinnon keventämiseen

yhdistämään myöskin tämä yleisen jatko opintokelpoisuuden varmistuminen on varmasti yksi tärkeä vetovoimatekijä kuten myöskin tämä henkilökohtaistaminen koko ammatilliselle koulutukselle nousee kuitenkin kysymys pystytäänkö turvaamaan koulutuspaikkoja alueellisesti ja ja kattavasti kaikilla aloilla itse kannan huolta muun muassa luonnonvara alan ynnä muitten kalliiden koulutusalojen puolesta arvoisalta ministeriltä kysyisin myös kun työelämän murros on niin tunnettu asia ja siitä eilenkin täällä pitkään keskusteltiin miten arvioitte toisen asteen kykyä vastata ennakoida ei niinkään reagoida noihin muuttuviin tarpeisiin

arvoisa herra puhemies kyllä tämä harjoitus ammatillisen koulutuksen kehittämisestä lähti jotenkin väärille linjoille jo siinä kohtaa kun satayhdeksänkymmentä miljoonaa otettiin tästä toiminnasta pois ennakollisesti ennen minkäännäköistä kehittämistoimintaa jolloinka on jouduttu ainakin irtisanomaan opettajia jotka olisivat sitä kehittämistyötä voineet tehdä ja toisaalta on vähennetty näitä lähiopetustunteja oppilailta niin että omakin kummipoikani on ollut viikkokausia itsekseen opiskelemassa kuusitoista vuotiaana yksi erityinen kysymys joka minua huolestuttaa tämän rahoituksen lisäksi on se mitenkä voidaan ajatella että velvoitetaan työpaikat tähän osallistumiseen niin sen harjoittelun osalta mutta myöskin niitten tutkintojen arvioinnin osalta ajattelee koulutuksen järjestämistä monilla aloilla niitä lähellä olevia työpaikkoja ei ole riittävää määrää niitten osaamistaso ei välttämättä kaikilta osilta riitä laaja alaiseen opintojen kokonaisuuteen ja kolmantena asiana millä korvauksilla ja millä työntekijämäärällä nämä työpaikat sitten pystyisivät tähän vastaamaan koska sehän vaatisi aika paljon lisäresursseja vaikkapa yhden ravintola alan linjan tuleminen yhtäkkiä työmarkkinoille pieneenkin kuntaan

arvoisa herra puhemies erityistä tukea tarvitsevien nuorten koulutuksellinen tilanne vaihtelee eri puolilla suomea todella paljon ja kuten tiedämme valitettava tosiasia on että nämä nuoret ovat kuusitoista vuotiaita ja erityistä tukea tarvitsevia ja he joutuvat muuttamaan pois kotoa

heille todella vähän nyt tämä esitys ei tuo heille minkäänlaista korjausta korjausta viime hallituskaudella tehtiin ministeriössä selvitystä nimenomaan näiden nuorten osalta ja valitettavasti tämä tämä työ kariutui ihan viime metreillä nyt täällä valiokunta on kiinnittänyt siihen huomiota ja se ryhtyy valmistelemaan taas uudenlaisia selvityksiä ja ministerikin tuossa äsken totesi vastaavanlaista ja nyt kysyisin kyllä ministeriltä selvityksiä on tehty viime kaudella useita itsekin olen ollut niissä monessa mukana ja ja esittämässä niitä eri puolille suomea nyt toivoisin ministeriltä vastausta mitä te oikeasti aiotte tehdä että erityistä tukea tarvitsevat nuoret saavat itselleen

arvoisa puhemies ammatillisen koulutuksen järjestäminen nykyistä joustavammin ja kunkin tarpeet nykyistä paremmin huomioiden ei ole kummuttanut täällä laajaa vastustusta sitäkin enemmän on esitetty risteäviä kantoja koulutuksen rahoitusjärjestelmästä ja sen tasosta rahoituksen tason riittävyydestä tuskin syntyy sopua hallituspuolueiden ja opposition välille varsinkin kun yksimielisyyttä ei tunnu löytyvän siitäkään täyttääkö esitetty järjestelmä sille asetetut tavoitteet eli turvaako se koulutuksen järjestämisen ja etenkin kannustaako se järjestäjiä tulokselliseen toimintaan on kuitenkin hyvä huomata että esitetty rahoituselementtien prosenttiosuuksien muutos tehdään pitkällä siirtymäajalla joka antaa koulutuksen järjestäjille aikaa reagoida mahdollisesti uudistaa toimintaansa oleellista on lisäksi se että lausuman mukaisesti opetus ja kulttuuriministeriö tulee seuraamaan rahoitusmallin toimivuutta ja arvioimaan perusrahoituksen riittävyyttä tuon siirtymäajan kuluessa ja raportoi siitä lausunnon mukaisesti vuosittain sivistysvaliokunnalle

puhemies täällä on kannettu paljon jatko opintokelpoisuudesta ja itsekin kannan siitä huolta etenkin yleissivistävien aineiden turvaamisesta kun tässä uudistuksessa työelämälähtöisyyttä korostetaan ja lähiopetusta vähennetään ja oppimista siirretään yhä enemmän työpaikoille niin on erittäin tärkeätä että huolehditaan ammattiin valmistuvien jatko opintokelpoisuudesta ja tosiasiallisista tosiasiallisista valmiuksista päästä korkeakouluihin ja menestyä

tässä ovat myös yleissivistävät aineet kieli matemaattiset viestintäopinnot eli miten konkreettisesti varmistetaan että nuorten yleissivistys myös ammatillisessa koulutuksessa turvataan tämän reformin jälkeen

miten asiantuntijat olivat päätyneet tähän että he esittävät kuuttakymmentä prosenttia he vastasivat että tämä lisää sen verran

mutta arvoisa puhemies toinen asia joka askarruttaa suuresti jos opiskelija on suorittanut

tutkinnosta työpaikoilla niin se miten pystytään käytännössä turvaamaan jatko tulee asettamaan todella tiukkoja laatuvaatimuksia työpaikoilla tapahtuvaan oppimiseen miten tätä seikkaa ohjataan ja seurataan

puhemies tässä keskustelussa on tullut esille ehkä vähän vähän väärinkäsityksiä siitä mikä tuolla alueilla erityisesti harvaan asutuilla alueilla tilanne on siltä osin että siellä oppilaitosverkostohan on jo tiivistynyt esimerkiksi kainuussahan meillä on käytännössä enää vain yhdellä paikkakunnalla lähiopetusta mutta sitten kuitenkin yrityksillä on merkittävä osaajapula työvoimapula me emme saa riittävästi tällä hetkellä ammatillisista oppilaitoksista valmistumaan väkeä ja siellä tietyillä alueilla selvästi pitäisi saada osaajia enemmän tässä on hieman väärää käsitystä sen suhteen etteikö työpaikkoja olisi kyllä tarjolla se mikä ammatillisessa koulutuksessa on myös ollut ollut vaikeaa ja ongelma on se että keskeyttäminen on ollut todella merkittävää mikä on kertonut opetuksen järjestämistavoista että niitä pitää muuttaa tässä lausumassa perusrahoituksen osalta todellakin on tärkeätä se että valiokunta toi esille sen ja esittää että eduskunta edellyttää opetusministeriöltä seurantaa vuosittain kysyisinkin ministeriltä onko valmiutta perusrahoituksen muutokseen jos tällainen vaikutus näyttää olevan tällä tällä rahoituksen muutoksella

arvoisa puhemies suuri muutos aiempaan todellakin on että oppiminen tapahtuu reformin myötä yhä enemmän työpaikoilla eikä pidä unohtaa että ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijat aloittavat yleensä viisitoista viiva kuusitoista vuotiaina jolloin heiltä puuttuu täysin kokemus työn tekemiseen ja työyhteisössä toimimiseen liittyvistä asioista työpaikalla odotetaan kuitenkin opiskelijan olevan motivoitunut ja kiinnostunut tarttumaan työhön innokkaasti tässä tarvitaan usein opettajaa tukemaan ja rohkaisemaan opiskelijaa toimimaan yhteistyössä työpaikan henkilökunnan ja mahdollisesti muiden opiskelijoiden kanssa jos opiskelija ei sitten sopeudu työssäoppimispaikan toimintatapoihin saattaa olla edessä jakson keskeytys ja sen siirtyminen toiseen ajankohtaan tai jopa opintojen keskeytys kysynkin opetusministeriltä edelleen miten uskotte että työssäoppimisen lisääminen tulee onnistumaan näillä näillä heikennetyillä resursseilla ohjausaikaa ei opettajalla ole ole jatkossa enää tarpeeksi niin kuin edellisessä puheenvuoroissa kerroin että se on nyt jo puolittunut tunnista tunnista puoleen tuntiin viikossa

arvoisa puhemies minä ymmärrän oikein hyvin että tämä rahoitukseen liittyvä keskustelu on täällä meneillään nimittäin eihän tuo rahoitusmalli ole kovin yksinkertainen toinen toinen syy siihen on on että tähän tähän isoon muutokseen ei ole ollut käytettävissä tällaisia rahoitusmalleja ja laskelmia joista koulutuksen järjestäjät olisivat nähneet kuinka heille mahdollisesti tulisi käymään tulevaisuudessa mutta tähänhän on rakennettu elementti että vaikuttavuusrahoituksen kautta sitten voidaan vaikuttaa eli minä näen niin että koulutuksen järjestäjälle on kunnia asia ja rahoituksenkin vuoksi tärkeää että koulutus on laadukasta ja opiskelijat saavat ne tarvittavat tavoitteen mukaiset tiedot ja taidot tai todelliset taidot jotta he pystyvät sitten työllistymään

he pystyvät menemään myöskin jatko opintoihin eli sen kautta tulee sitten rahaa
arvoisa puhemies tästä sanoisin muutaman sanan täällä on tullut koulutustakuusta kysymyksiä siitä jatko opintokykyisyydestä joka on on oikein hyvä termi tässä nousi kuulemisten aikana tosiaan esille se että että ammatillisen koulutuksen puolella monesti haasteena on on erityisesti opiskelijoiden luonnontieteelliset taidot ja tiedot itse nostaisin esille paitsi ammatillisen koulutuksen puolella tämän yleissivistävyyden ja taitojen ja tietojen vahvistamisen joka nyt tässä uudistuksessa pysyy vähintään samalla tasolla tai jopa vahvistuu hieman myös peruskoulun joka on todella tärkeässä osassa meidän pitää pystyä paremmin varmistamaan se että opiskelijoilla jotka tulevat peruskoulusta ja siirtyvät ammatilliseen koulutukseen on tarvittavat tiedot ja taidot edetä ja ja siirtyä jatko opintoihin myös ammatillisen koulutuksen jälkeen myönnän vielä
seuraavat vastauspuheenvuorot andersson gustafsson alanko kahiluoto ja puumala sen jälkeen ministerin vastaus ja sen jälkeen puhujalistaan
arvoisa puhemies vielä vastatakseni edustaja puumalalle suurin osa lausunnonantajista tosiaan ehdotti perusrahoituksen osuudeksi kuusikymmentä prosenttia ainakin yksi hyvin järjellinen perustelu mitä esitettiin liittyi nimenomaan näiden kiinteiden kustannusten osuuteen lisäisi ennakoitavuutta jos perusrahoitusosuus olisi lähempänä sitä mikä palkkakustannusten ynnä muiden kiinteiden kustannusten osuus on kaikista käytetyistä varoista mitä tulee jatko opintokykyisyyteen kiinnittäisin itse huomiota siihen että jatko opintokykyisyyden turvaamiseksi nimenomaan näiden yleissivistävien opintojen laajuus ja lähiopetuksen turvaaminen siinä yhteydessä on on aivan keskeisessä roolissa luulen että huolta on herättänyt muun muassa se tapahtuuko työpaikalla tapahtuvan oppimisen lisääminen sitten joidenkin opiskelijoiden kohdalla ikään kuin näiden yleissivistävien opintojen kustannuksella mutta toivon että siihen kiinnitetään huomiota kun kun asetuksella sitten säädetään näiden tutkintojen osista tarkemmin

arvoisa puhemies puhemiehen kunniaksi luen sastamalan koulutuskuntayhtymän johtajan lahden kirjallisesta lausunnosta seuraavan reformista puuttuu kattava vaikuttavuusarviointi tulevan rahoituksen arvioiminen lakiluonnoksen perusteella on mahdotonta rahoituksessa on turvattava riittävä perusrahoituksen osuus jotta koulutuksen järjestäjä pystyy ennakoimaan tulevaisuutta myös rahoituksen näkökulmasta

jotka saadaan sinne koulutukseen huolehtimaan ja tukemaan myöskin niitä joitten oppimisedellytykset ei ole niin hyvät kuin ehkä kaikilla muilla

arvoisa puhemies tämä laki ammatillisesta koulutuksesta on suurin tällainen koulutuspoliittinen uudistus jota suomessa on tehty kahteenkymmeneen vuoteen ja jos itse olisin hallituspuolueen jäsen niin en kyllä pahemmin ylpeilisi sillä että tämän säätämisen yhteydessä ei ole välitetty asiantuntijoiden melko yksimielisestä näkemyksestä koskien sitä miten tätä lakiesitystä pitäisi korjata olen hyvin huolissani myöskin siitä että tässä on sivuutettu se että tämän lain ikään kuin toimeenpanoon ei ole varattu niitä määrärahoja joita esimerkiksi kuntaliitto esittää esimerkiksi opettajien lisäkoulutus tai sitten tämä työpaikoilla tapahtuva opiskelijoiden ohjaus on täysin tyhjän päällä siinä mielessä että niihin ei mitään määrärahoja ole varattu mutta näistäkään ministeri ei maininnut omassa esittelypuheenvuorossaan mikä minusta on kyllä hyvin hyvin hyvin huolestuttavaa mutta kysyisin ministeriltä tosiaankin miten vastaatte tähän edustaja nylanderin erinomaiseen kysymykseen miten tämä jatko opintokelpoisuus käytännössä varmistetaan jos koko ammatillinen koulutus on mahdollista periaatteessa tehdä ketjutetuilla koulutussopimuksilla työpaikoilla miten se turvaa nuoren mahdollisuuden opiskella

olemme yllättävän lähellä ja enemmänkin kiittää teitä siitä että olette valmiita neljäkymmentä prosenttia rahoituksesta sehän on yhden pilkku seitsemän miljardin euron kokonaispotista huikea summa jakamaan näillä hallituksen esityksen mukaisilla perusteilla se on kiitoksen arvoinen ja hatunnoston arvoinen teidän tarkoitukseni kaksi tärkeää huomiota vielä muista puheenvuoroista syrjäytymisvaarassa olevat nuoret jaksatteko edustaja nylander kuunnella syrjäytymisvaarassa olevista nuorista vielä se on tärkeää ja se huoli tuli täällä voimakkaasti esille tässähän on määritelty ensisijainen toiminta alue ja sen lisäksi rahoituksen kriteerissä on se koulutustakuun hoitaminen tätä taustaa vasten pitäisin ihan tärkeimpänä asiana sitä että valiokunnan lausuman mukaisestikin huolehdimme nimenomaan tästä tästä asiasta ja se on aika hyvin nyt tuohon reformiin sisäänleivottu hienoa että nostitte tämän asian asian myöskin esille
grahn laasonen viisi minuuttia ja sen jälkeen puhujalistaan
arvoisa puhemies aivan oikein ei tästä lihavaa riitaa saatu ja uskon että ammatillisen koulutuksen kenttä on siitä hyvin tyytyväinen tärkeää on se että reformi menee eteenpäin se että debattimme

ja osallistavassa valmistelussa että sitten lausuntokierroksella ja oli erilaisia näkemyksiä prosenteista ja se mihin päädyttiin on rahoitusmalli joka palkitsee laadusta ja hyvästä työstä sellainen sen rahoitusmallin tulee ollakin eli siinä on elementtejä jotka turvaavat jatkuvuutta perusrahoituksen muodossa siinä on elementti joka kannustaa syrjäytymisen syrjäytymisen ehkäisyyn ja keskeyttämisten vähentämiseen ja siihen että koulutus saatetaan loppuun ja myöskin sitten se elementti joka varmistaa työelämään siirtymistä jatko opintoihin siirtymistä varmistaa laatua tämän vaikuttavuusrahoituksen kautta lisäksi rahoitusmallissa on pitkä siirtymäaika mikä mahdollistaa sen että koulutuksen järjestäjät voivat sopeutua uuteen rahoitusmalliin rauhassa ja kääntää sitä kurssiansa mikäli on tarvetta jotta rahoitus jatkossakin on turvattu ja se että rahoitusmalli palkitsee toistan vielä laadusta ja hyvästä työstä on ihan juuri se tavoite mihin on haluttukin päästä jokaiseen isoon reformiin mitä tehdään sisältyy aina epävarmuutta ja on aina kysymyksiä joihin joihin on tarvetta myöskin palata siksi on äärimmäisen tärkeää aivan niin kuin eduskuntakin edellyttää että seuraamme tiiviisti reformin toteuttamista ja teemme siihen tarvittaessa muutoksia se on aivan itsestään selvä osa ja siihen tullaan panostamaan ministeriössä erittäin vahvasti samoin hallitus on varautunut siihen että että tuemme reformin onnistunutta toimeenpanoa opettajankoulutukseen panostamalla mikä on aivan ytimessä meidän täytyy saada meidän opettajat tähän reformiin mukaan ja ja he ansaitsevat

sekä opettajien informoimiseen ja kouluttamiseen että sitten työelämän mukaan ottamiseen digitalisaatiohankkeisiin jotka tukevat henkilökohtaistamisen prosessin onnistumista koska se on siellä ytimessä tässä reformissa ja niin edelleen tämä on tärkeä tärkeä osa ja olen siitä hyvin tyytyväinen että nämä lisäresurssit saatiin kiitos siitä että edustaja multala otti esille täällä sen mitä tapahtuu ennen ammatilliseen koulutukseen siirtymistä eli meille on hyvin tärkeää se että katsomme koko koulutuspolkua koko sitä järjestelmää sitä että varhaiskasvatus ja esiopetus perusopetus

laajasti yleissivistystä ja tietoja taitoja ja valmiuksia jotka kantavat myöskin ammatillisissa opinnoissa ja turvaavat sen että tullaan ammatilliseen koulutukseen jatkossa ihan jokainen tulisi riittävillä perustiedoilla ja taidoilla ja että se koko koulutuspolku olisi kunnossa se tietysti koskee sitten myöskin sitä siirtymistä ammatillisesta koulutuksesta jatko opintoihin ja sen mahdollisuuden tulee olla sekä mahdollista että myöskin tosiasiallisesti

siihen jatko opintoihin siirtymiseen ammatillisissa perustutkinnoissa on jatkossakin yhteiset tutkinnon osat eli niin sanotut yleissivistävät osat joiden laajuutta jopa hieman kasvatetaan nykyisestä tämä on hyvin tärkeätä koska piaac tutkimuksessa missä arvioidaan aikuisten osaamista on osoittautunut että monilla aikuisilla on puutteita ict taidoissa kielitaidossa matemaattisissa valmiuksissa ja äidinkielessä ihan luku ja kirjoitustaidossakin näihin meidän tulee ehdottomasti panostaa myöskin siinä vaiheessa kun aikuiset osallistuvat ammatilliseen koulutukseen kiitoksia vielä kerran aika loppuu mutta mutta kiitän eduskuntaa keskustelusta kiitän eduskuntaa yhteistyöstä ja toivotan kaikille oikein hyvää juhannusta

arvoisa puhemies kuten täällä on todettu tämä on tarpeellinen uudistus mutta valitettavan monta epäkohtaa tähän nyt kuitenkin jäi keskityn tässä puheenvuorossani lähinnä työelämä ja tasa arvovaliokunnan yksimielisessä lausunnossa esille nostettuihin asioihin ensinnäkin rahoitusjärjestelmän kertoimet voivat johtaa epätoivottuihin vaikutuksiin täällä on paljon ollut puhetta tästä rahoitusjärjestelmästä nyt viisikymmentä prosenttia on perusrahoitusta ja loput viisikymmentä prosenttia tulee tutkintojen ja niiden osien suorittamisesta työllistymisestä jatko opintoihin ohjautumisesta koulutuksen jälkeen sekä saadusta palautteesta tämä suorituspainotteisuus voi ohjata koulutuksen järjestäjiä tutkintojen ja suoritteiden tehtailuun laadun kustannuksella oppilaitoksella voi olla myös kiusaus muokata valintakriteereitä niin että valinnoissa suositaan opiskelijoita parhaat edellytykset läpäistä koulutus nopeasti ja menestyksellisesti erityisen huolissani olen vailla ammatillista koulutusta olevista nuorista aikuisista joita meillä on meillä on valtava määrä mistä löytyy oppilaitokselle motivaatio valita heitä opiskelijoiksi jos tulossa on paremmilla opiskeluvalmiuksilla olevia juuri peruskoulun päättäneitä nuoria lisäksi työllistymisen painottaminen suosii matalan työttömyyden alueella sijaitsevia oppilaitoksia ja voi siten vahvistaa koulutuksen alueellista keskittymistä näiden epäkohtien korjaamiseksi perusrahoituksen osuutta olisikin nostettava erityisen tärkeää on varmistaa että erityistä tukea opintoihinsa tarvitsevien opintoihinpääsy varmistetaan joko perusrahoituksen nostamisella tai muilla taloudellisilla kannustimilla erityistä tukea tarvitsevat ja erityisoppilaat tarvitsevat usein myös enemmän lähiopetusta ja henkilökohtaista ohjausta nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen hallinnollisessa yhdistymisessä tulee huomioida myös nuorten ja aikuisten erilainen tuen ja ohjauksen tarve yhteiskunnallisen tehtävän ja työelämän ammattihenkilöiden kouluttamistehtävän lisäksi ammatillisessa koulutuksessa on nuorten kohdalla myös kasvatuksellinen tehtävä koulutuksen tavoitteena on myös antaa opiskelijoille ammatillisen kehittymisen ja jatko opintokelpoisuuden kannalta riittävät valmiudet resurssien vähentäminen on tarkoittanut monessa oppilaitoksessa opettajien ja oppituntien vähentymistä ja siitä voi tulla vakava uhka edellä mainittujen tavoitteiden toteutumiselle työelämä ja tasa arvovaliokunnassa esitimme erityisen huolen työvoimakoulutuksesta ja sen määrärahoista jatkossa opetus ja kulttuuriministeriö päättää opiskelijavuosien määrän toivottavasti tähän varataan riittävästi rahaa sillä työvoimakoulutuksen avulla turvataan osaavan työvoiman saatavuutta helpotetaan kohtaanto ongelmaa ja ehkäistään työttömyyden pitkittymistä

oppimista koulutusta järjestetään käytännön työtehtävien yhteydessä oppisopimuskoulutuksena ja koulutussopimukseen perustuvana koulutuksena koulutussopimus korvaa nykyisen työssäoppimisen koulutussopimuksella oppimista ja oppisopimuskoulutusta ei määritellä säännöksessä mikä saattaa johtaa siihen että osaamistasoltaan samanlaiset opiskelijat tekevät työpaikoilla samoja tai samankaltaisia tehtäviä koulutussopimuksella ja oppisopimuksella tämä asettaa opiskelijat eri asemaan koska koulutussopimuslaiselle ei makseta palkkaa

työelämä ja tasa arvovaliokunnassa saatujen selvitysten mukaan kustannusten korvaus vaikuttaa työnantajien valmiuteen tarjota kouluttautumispaikkoja edellä mainittujen syiden perusteella olisikin tärkeää että oppisopimuksen ja koulutussopimuksen eroja selkeytettäisiin ja arvioitaisiin uudelleen miten mielekäs tällainen jako on myös koulutuskorvauksen vaikuttavuutta opiskelupaikkojen tarjontaan on seurattava huolellisesti ja pohdittava koulutuskorvauksen laajempaa käyttöönottoa

siksi työpaikkaohjaajien rooli on tärkeä ja heille on järjestettävä riittävästi koulutusta tässä muutosprosessin aikana lisäksi opettajilla on oltava riittävästi aikaa ja resursseja toimia opiskelijoiden rinnalla työpaikoilla tukemassa ohjaamassa ja opettamassa opiskelijoita etäohjaus ei ole riittävää ohjausta ei voi suorittaa netin tai puhelimen välityksellä

kanssa työpaikoilla ja samalla ohjaaminen ja opettaminen onnistuvat ammatilliseen koulutukseen tehtyjen suurien säästöjen jälkeen

arvoisa herra puhemies hyvät edustajakollegat ammatillisen koulutuksen reformi on yksi maamme hallituksen kärkihankkeista ja hyvä osoitus siitä että meidän täytyy olla valmiita uudistamaan ja päivittämään meidän yhteiskuntaamme varsin laajasti ammatillista koulutusta pitää ehdottomasti uudistaa itse asiassa tälle uudistukselle olisi ollut varmasti oikea aika jo aiemminkin mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan ammatillisen koulutuksen uudistaminen on välttämätöntä muun muassa sen takia että työelämä on muuttunut ja muuttumassa paljon me tarvitsemme yhä uudenlaista osaamista ja uudenlaista ammattitaitoakin itse asiassa tässäkin salissa kun keskusteluja on vuosien saatossa kuunnellut kun niitä peilaa vaikkapa nyt oman kansanedustajauran ajalta on niidenkin aikana tullut keskusteluihin mukaan sellaisia ammatteja joita ei vielä kymmenen viiva viisitoista vuotta sitten ollut tämä kuvaa sitä meillä tulee koko ajan uusia tärkeitä tehtäviä ja meidän pitää löytää näihin tehtäviin ammattiosaajia tulevaisuudessa tässä esityksessä itse opettajana pidän hyvänä sitä että korostetaan jokaista opiskelijaa yksilönä eli henkilökohtaista opinpolkua osaamisperusteisuutta ja ennen muuta asiakaslähtöisyyttä eli lähestytään jokaista oppilasta yksilönä käytännön tekemistä vahvistetaan se on tärkeää lisätään myös työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ja niin kuin tässä debattiosuudessa on hyvin käynyt esille tämä vaatii myös paljon näiltä yrityksiltä itse asiassa aiemmissa keskusteluissa ammatillisen koulutuksen ympärillä aika ajoin on hivenen ihmetyttänyt se samat henkilöt vähän keskustelusta riippuen tuovat esille tai arvostelevat sitä että lähiopetusta on vähennetty ja sitten samaan aikaan pitävät tärkeänä sitä että työssäoppimista pitää vahvistaa itse en näe niitä toisiaan poissulkevina asioina vaan vaan itse näen ne ennen muuta toisiaan tukevina asioina niin että meillä pitää olla vahva hyvä lähiopetus joka tukee osaltaan sitä työpaikalla tapahtuvaa oppimista niin että me emme voi ulkoistaa opetustehtävää työpaikoille vaan niin että yrityksissä osaamista päästään käyttämään arjessa ja vahvistamaan sitä osaamista mikä siellä siellä oppilaitoksessa on saatu eli lähiopetus työpaikoilla tapahtuva oppiminen eivät ole toisiaan poissulkevia tai toistensa vastakkaisia vaan ne ovat nimenomaan toisiaan täydentäviä silloin kun se toimii parhaalla parhaalla mahdollisella tavalla opetusministeri puhui äsken opettajien osaamisen vahvistamisesta ja se on kanssa yksi erittäin tärkeä asia aikanaan itse sain olla pidemmän aikaa yhden ammattikoulun hallituksen varapuheenjohtajana ja muistan silloin jo sen huolen että osalta opettajista katosi yhteys siihen arkipäivään mitä itse asiassa jonkin alan työnteko oli arjessa esimerkkinä vaikkapa isot muutokset mitä tapahtui vesi ja ja viemäri ja saneerauspuolella ja sen myötä opetusta on on monipuolistettu ja myös lisätty sitä että opettajat käyvät työelämäjaksoilla

tässä uudistuksessa uudistetaan myös koulutuksen rahoitusta toimintaprosesseja tutkintojärjestelmää ja

ja ne kaikki ovat tärkeitä osia tässä kokonaisuudessa tuossa aiemmin esille nousi myös koulutussopimusajatus pidän sitä myös erittäin myönteisenä oppisopimuksen rinnalla nimenomaan sen takia että meidän pitää vastata erilaisiin tilanteisiin niin että meillä on tarjota erilaisille nuorille erilaisille

tietysti avaa lisää mahdollisuuksia että ei tuon paikan saaminen jäisi ainakaan tästä asiasta kiinni vaan annettaisiin kaikille nuorille mahdollisuus tärkeää on siis etsiä hyviä keinoja joustavia erilaisille oppijoille ja erilaisille aloille arvoisa puhemies lopuksi aloituspaikoista on tärkeää huolehtia siitä että meillä on riittävä määrä aloituspaikkoja myös niin että meidän aloituspaikat ovat sellaisille aloille joilla työllistytään eli vaatimuksena tai kriteerinä ei voi olla pelkästään se

pitää huolehtia siitä että opiskelupaikat ja opiskelijat kohtaavat edelleen meillä on alueita missä aloituspaikkoja ei riitä kaikille ja toisaalta toisilla alueilla aloituspaikkoja jää käyttämättä tasapainon löytäminen tässä on

arvoisa puhemies vuotiasta nuorta ja kaksisataatuhatta aikuista on vailla toisen asteen koulutusta oecdn selvityksen mukaan suomalaisista vuotiaista miehistä yli viidennes on vailla työtä tai ei ole koulutuksessa peräti viisitoista prosenttia peruskoulun päättävästä ikäluokasta ei suomessa valmistu lukiosta tai ammatillisesta koulutuksesta vain perusasteen varassa olevien nuorten tulevaisuudennäkymä on erittäin heikko heidän työllisyysasteensa jää vain neljänkymmenen prosentin matalalle tasolle työmarkkinoilla ei tänä päivänä enää yksinkertaisesti ole juurikaan tehtäviä ilman vähintään toisen asteen koulutusta oleville koulutuksella ja nuoren tulevilla tulevilla työllistymismahdollisuuksilla on selkeä ja suora yhteys arvoisa puhemies luova tuho tarkoittaa rakennemuutosta jossa vanhat rakenteet murtuvat ja uusia korvaavia syntyy tilalle uusien teknologioiden sekä uusien toimintamallien myötä tuottavuuden samalla kasvaessa työpaikkoja häviää mutta menetykset alkavat muuttua uusiksi työpaikoiksi uusille aloille tämä näkyy tänä päivänä työelämän rakenteen muuttumisessa globalisaation digitalisaation ja robotisaation myötä tekninen kehitys uhkaa jopa yli kolmeakymmentäkuutta prosenttia ammateista seuraavien kahden vuosikymmenen aikana ammatteja kuolee mutta uusia syntyy tilalle ihminen saattaa joutua elämänsä aikana kouluttautumaan useampaan eri ammattiin ja vaihtamaan alaa monta kertaa elämänikäisestä koulutuksesta on tullut välttämättömyys arvoisa puhemies vastaako ammatillisen koulutuksen reformi näihin tämän päivän ja tulevaisuuden haasteisiin siihen että ihan jokainen suomalainen nuori ja aikuinenkin suorittaa vähintään toisen asteen tutkinnon ja siihen että koko ajan muuttuvan työelämän myötä

kaikki ammatilliset tutkinnot ovat osaamisperusteisia ja että tutkintoja suoritetaan yhdenmukaisella tavalla samoin hyvä tavoite on että jokaisen oppijan osalta opinnot henkilökohtaistetaan ottaen huomioon ja tunnistaen aikaisempi osaaminen samalla suunnitellen puuttuvan osaamisen hankkiminen ja tarvittavat tukitoimet

yhä paremmin huolehtimaan opiskelijoista siten että he todella saavat tarvittavan tuen jotta tutkinto tulee suoritettua valmiiksi asti arvoisa puhemies synkän mustia pilviä on ikävä kyllä ammatillisen koulutuksen reformin taivaalla ammatilliseen koulutukseen tehtiin tämän vuoden talousarviossa sadanyhdeksänkymmenen miljoonan euron leikkaukset rahoitusleikkaukset tehtiin etukäteen ilman siirtymävaihetta nopeasti ja mittavina oppilaitosten arjessa ne ovat tarkoittaneet irtisanomisia ja lähiopetuksen vähenemistä ammatillisen koulutuksen tason heikentymisestä ollaan oltu syystä huolestuneita suuri ammatillisen koulutuksen uudistus tehdään nyt tilanteessa jossa arvion mukaan prosenttia tehdyistä rahoitusleikkauksista on vielä toteutumatta tämä samaan aikaan kun uudistus on tuomassa paljon lisätehtäviä joihin hallitus ei ole osoittamassa tarvittavaa lisärahoitusta esimerkiksi kuntaliitto on laskenut että uudistuksen toteuttamiseen tarvittaisiin tarvittaisiin lisärahaa kahdeksankymmentäneljä miljoonaa euroa hallituspuolueet ovat olleet ikävä kyllä tässä asiassa kuuroina rahoituksen riittävyys onkin aivan välttämätöntä ottaa uudelleen tarkasteluun seuraavan talousarvion valmistelussa on hyvin vaikea rakentaa uudenlaista ammatillista koulutusta kun rahoitus samalla vähenee arvoisa puhemies reformin yksi suurimpia muutoksia on että nykyinen työssäoppiminen korvataan koulutussopimuksella oppiminen tapahtuu reformin myötä yhä enemmän työpaikoilla yksi esityksen vakavimmista heikkouksista onkin ettei työpaikoilla lisääntyvän oppimisen myötä kuitenkaan anneta voimavaroja työpaikkaohjaajien työajan käyttöön mahdollisiin taloudellisiin korvauksiin ja koulutukseen miten uskotaan työpaikkojen resursoivan oman ohjauksensa työpaikoilla ihan vain hyvää hyvyyttäänkö myös opettajuuden uudistuminen edellyttää uusia kehittämis ja lisäkoulutusresursseja miten ikinä oppilaitoksen opettajien ja ohjaajien aika riittää aiempaa laajempaan työpaikalla tapahtuvaan oppimisen ohjaamiseen jääkö myös hieno tavoite henkilökohtaistamisesta kuolleeksi kirjaimeksi kun opettajan aika ei millään voi riittää sen tekemiseen kaikkien osalta kunnolla ja yksilöllisesti työssäoppimisen ohjaukseen oli aikaisemmin varattu opettajan työhön yksi tunti per opiskelija per viikko mikä riitti riitti alkuperehdytykseen väli ja loppuarviointiin sekä työpaikkaohjaajan perehdytykseen ja leikkausten seurauksena työssäoppimisen ohjauksen tunnit ovat nyt puolittuneet tunnit riittävät tuskin alkukeskusteluun ja loppuarviointiin työpaikkaohjaajilla puolestaan ei ole koulutusta ohjaustehtävään saati aikaa oman työnsä ohella ohjata nuorta aloittelijaa työtehtävien suorittamisessa monessa oppilaitoksessa työssäoppimisen ohjaus toteutetaan etäohjauksena puhelimella tai sähköpostilla opiskelijan arviointi on kuitenkin oppilaitoksen vastuulla

olisinkin edelleen kysynyt opetusministeriltä en ole saanut tähän vastausta miten tämä työssäoppimisen lisääminen onnistuu kun resurssit ovat näin niukat arvoisa puhemies huolena on myös jatko opintokelpoisuus me sosiaalidemokraatit korostamme elinikäistä oppimista ja ammatillisen koulutuksen tuottaman jatko opintokelpoisuuden tärkeyttä tulee muistaa että myös ammatillinen koulutus on väylä korkea asteelle siksi myös yleissivistävien aineiden opiskelu on tärkeää eikä se saa jäädä työvaltaisen opiskelun jalkoihin jo tällä hetkellä ammatillisesta koulutuksesta korkeakouluihin siirtyneiden opiskelijoiden osalta on osaamisessa todettu puutteita

siitä kuitenkin riippuu koko suomen pärjääminen suomi pärjää vain korkealla osaamisella arvoisa puhemies monet vanhemmat ovat ihmetelleet ammattikoululaisten tyhjiä lukujärjestyksiä ammattikoululaisen äidin mielipidekirjoitus helsingin sanomissa yhdeksästoista neljättä yhdeksästoista neljättä murehti ammattikoulutuksen kelvotonta tilaa päätän puheeni siihen toivon että sen tulevaisuuskuva ei ei tule toteutumaan

ole lähiopetusta juuri ollenkaan vaan lukujärjestys voi olla koko viikon tyhjä kouluttomille päiville ei ole järjestetty etätehtäviä koska koulussa ei olla poikani ei ole ystävystynyt siellä juuri kenenkään kanssa moni luokkatoveri on keskeyttänyt opintonsa lorvimisen jälkeen koittaa usean viikon työharjoittelu jossa nuori joutuu vajavaisin taidoin suorittamaan vaativia huolenpitotehtäviä käytännön työssä poikani on vielä alaikäinen mutta hän on hoitanut niin kuolleita kuin väkivaltaisiakin potilaita harjoitteluissa työvuorot ovat kiivastahtisia työtä tehdään viikonloppuisinkin poikani on suorittanut tehtäviään milloin kenenkin ohjauksessa onneksi hänellä on hyvät hermot poikani luokkatovereista useat ovat reputtaneet reputtaneet harjoittelujakson näyttökokeen eivätkä oman poikanikaan tulokset huolimatta hääppöisiä näytössä vaadittava osaaminen ei ole missään suhteessa annettuun opetukseen poikani sisarukset käyvät lukiota pitkät lukiopäivät rakentuvat täysin korkeatasoisen lähiopetuksen varaan ja lukiolaisten vanhempiin pidetään tiiviisti yhteyttä kauhistuneena mietin mitä ammattikoulutuksen säästöt ja reformi tuovat tullessaan tulevaisuudessa poikani saisi nykyistäkin vähemmän kipeästi tarvitsemaansa lähiopetusta en ihmettele lainkaan että ammattikoululaisten hyvinvointi on lukionuoria heikompaa koulutus tuottaa eriarvoisuutta jättämällä ammattikoululaiset heitteille vetoan hallitukseen että ammatillisen koulutuksen rahoitusta lisätään jotta tärkeä ammatillisen koulutuksen reformi voidaan toteuttaa kunnolla eikä tämä ammattikoululaisen äidin kirjoitus ole ammatillisen koulutuksemme kuva reformin jälkeen

arvoisa puhemies totta kai me kaikki toivomme että tämä äsken kuultu puheenvuoro ei olisi ammatillisen koulutuksen tulevaisuus

ammatillisen koulutuksen reformilla lisätään työpaikoilla tapahtuvaa oppimista tämä vahvistaa ammatillisen osaamisen kehittymistä tutkitusti ja myös parantaa parantaa mahdollisuuksia työllistyä opintojen jälkeen opiskelijoiden ohjaamista vahvistetaan ja työpaikkaohjaajien välillä uusi koulutussopimusmalli tarjoaa myös erinomaisen välineen työpaikoilla tapahtuvan oppimisen lisäämiseksi koulutussopimuksella korvattaisiin nykyisen mallinen työssäoppiminen lainsäädännössä määriteltäisiin yhtenäiset käytännöt koulutuskorvauksen maksamiseen tällä hetkellä lainsäädäntöä ei ole mikä on johtanut siihen että eri alat ovat epätasa arvoisessa asemassa keskenään jatkossa opiskelijalle laaditaan myös henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma

tämän uudistuksen kulmakivistä tämä tarkoittaa sitä että jokaisen opiskelijan kohdalla katsotaan millä tavalla hänen tapauksessaan määritelty osaaminen parhaiten saavutetaan tapahtuuko se työpaikalla työssäoppimisena oppisopimuskoulutuksena tai koulutussopimuksen puitteissa tai sitten koulussa opiskelemalla uudella kehittämissuunnitelmalla varmistetaan jokaiselle siis riittävän yksilöllinen opintopolku ja riittävä tuen saaminen arvoisa puhemies rahoitusjärjestelmän uudistaminen tähtää vaikuttavuuden vahvistamiseen opiskelijoiden pääluvusta

tulee perusrahoitusta mutta opiskelijoiden opinnoissa eteneminen vaikuttaa koulutuksen järjestäjän rahoitukseen kuten täällä on kuultu meillä on jonkinlaista erimielisyyttä siitä mikä perusrahoituksen määrän tulisi olla erimielisyys on noin kymmenen prosentin luokkaa kuitenkin tämän uuden rahoitusmallin tavoitteena on nimenomaan se että se myös muuttaa toimintaa niin koulutusta tarjotaan sellaisilla aloilla joilla on myös aidot mahdollisuudet työllistyä uuteen rahoitusjärjestelmään siirrytään pitkän siirtymäajan puitteissa vielä vuosina kaksituhattakahdeksantoista ja kaksituhattayhdeksäntoista perusrahoituksen osuus tulee olemaan yhdeksänkymmentäviisi prosenttia pitkä siirtymäaika mahdollistaa koulutuksen järjestäjän varautumisen mallin mallin mukanaan tuomiin muutoksiin lisäksi valiokunta lausumaehdotuksessaan edellyttää että valtioneuvosto tuo syysistuntokausittain tiedoksi sivistysvaliokunnalle rahoitusjärjestelmän vaikutukset

tämän vuoksi on mahdollista ja me edellytämme siis valiokuntana myös sitä että ministeriö tarkastelee kehitystä tarvittaessa muuttaa rahoitusosuuksia ja kertoimia matkan varrella

tämä uudistus sisältää useita elementtejä joilla koulutuksen keskeyttämistä torjutaan ja toisaalta aloituspaikkojen määrää peruskoulun päättäneille eli niin sanottua koulutustakuuta vahvistetaan ja turvataan tärkeimpänä tässä on nimenomaan tämä niin kovasti kritisoitu rahoitus rahoituskertoimet joista täällä nyt tähän mennessä ei juurikaan ole puhuttu kannustavat ottamaan opiskelijoiksi perustutkinto opiskelijoita eli niitä peruskoulun päättäneitä joilla ei vielä ole aiempaa tutkintoa tämä toteutuu siten että perustutkinnoista saatava

on korkeampi kuin ammattitutkinnoista ja erityisammattitutkinnoista saatavat kertoimet toisaalta sitten suorituksista ja tutkinnoista saatava rahoitus kannustaa oppilaitoksia todella huolehtimaan opiskelijoiden etenemisestä

huomataan että opiskelija ei etene opinnoissaan eikä saa suorituksia koulutuksen järjestäjällä on velvollisuus osoittaa ja etsiä tutkinto tai joku muu palvelu joka paremmin soveltuu jos opiskelija meinaa keskeyttää opintonsa ilman hyväksyttävää syytä täällä on esitetty kritiikkiä ja huolta siitä mitä tapahtuu työpaikoilla ja siihen liittyvässä ohjaamisessa nythän tämän uudistuksen jälkeen myös näytöt pyritään siirtämään pääosin työpaikoille käytännössä niihin työtehtäviin joissa työssä tultaisiin olemaan jotta pystytään osoittamaan riittävä osaaminen tuleviin töihin työssäoppiminen tapahtuu pääosin kahdella tavalla joko koulutussopimuksella tai oppisopimuskoulutuksella oppisopimuskoulutus on samanlainen kuin aiemminkin ja se on työsuhteinen koulutussopimus taas ei sitä ole ja se perustuu sopimukseen oppilaitoksen ja työpaikan välillä siinä sopimuksessa sovitaan mitä osaamista sen koulutussopimuksen puitteissa on tarkoitus saavuttaa täten ei tällaista vaaraa pitäisi olla että opiskelijoita käytetään ikään kuin ilmaistyövoimana vaan nimenomaan

hyvät edustajat kun tämä sali on nyt tosi tyhjä niin kaikki nämä kuuluvat yhtä voimakkaasti kuin puhujan ääni annetaan puhujalle nyt

mihinköhän jäin

taisin puhua koulutussopimuksesta eli eli oma huoleni ei niinkään niinkään liity siihen että opiskelijoita käytettäisiin ilmaisena työvoimana vaan päinvastoin siihen työpaikoilla riittävästi työpaikkaohjaajia koska erityisesti pienissä yrityksissä se että opiskelijaa tarvitsee ohjata tietysti vaatii aikaa ja voimavaroja ja työtkin tulisi tulla tehdyksi vielä tästä jatko opintokelpoisuudesta mainitsisin että ammatillisten tutkintojen jatko opintokelpoisuus ei muutu jatkossakin ammatilliset tutkinnot antavat yleisen jatko opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin kuten ministerinkin suulla kuulimme ammatillisissa perustutkinnoissa on jatkossakin yhteiset tutkinnon osat niin sanotut yleissivistävät osat joiden laajuutta hieman kasvatetaan nykyisestään arvoisa puhemies käsittelyssämme on yksi suomen koulutushistorian suurimmista uudistuksista tämä ammatillisen koulutuksen reformi on tärkeä rakenteellinen uudistus ja tätä on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä ammatillisen koulutuksen kentän kanssa

ja sen tavoitteita on laajalti kannustettu kritiikistä olemmekin täällä salissa jo kuulleet pääkohdat on kuitenkin todettava myös se että lausuntokierroksen jälkeen eli ennen eduskuntakäsittelyä ministeriö huomioi jo useat lausunnonantajien esittämät muutokset ja samoin asiantuntijakuulemisen myötä sivistysvaliokunta teki täsmennyksiä suurin määrin esitykseen esimerkiksi opettajan roolia vahvistettiin tarkennettiin ja kiinnitettiin huomiota vaativaa erityistä tukea saaviin opiskelijoihin ja heidän asemaansa onkin hienoa kuulla että ministeri totesi että tätä työtä jatketaan arvoisa puhemies ammatillisen koulutuksen uudistuksen tavoitteena on vastata koulutuksen läpäisyn haasteisiin sekä tulevaisuuden työelämän osaamistarpeisiin uudistuksen keskiössä on opiskelija jonka ehdolla esitystä on valmisteltu on hienoa että saamme tämän esityksen nyt vielä ennen kesätaukoa

arvoisa puhemies tämä keskustelussa oleva toisen asteen ammatillisen koulutuksen uudistus on suurin koulutuspoliittinen uudistus kahteenkymmeneen vuoteen ja koskettaa arviolta kolmeasataatuhatta opiskelijaa noin puolet peruskoulun päättävistä jatkaa ammatilliseen koulutukseen ja lisäksi ammatillisessa aikuiskoulutuksessa opiskelee arviolta sataviisikymmentätuhatta aikuista uudistuksella ammatillinen koulutus siirretään jatkossa entistä enemmän työpaikoilla tapahtuvaksi lain mukaan jopa koko ammattikoulun oppimäärä on mahdollista suorittaa eri työpaikoilla niin sanotuilla koulutussopimuksilla joita siis on mahdollista ketjuttaa tämä vaarantaa opiskelijan mahdollisuuden oppia ja saada laadukasta opetusta kun koko tutkinnon voi suorittaa saamatta kertaakaan pedagogisesti pätevän opettajan opetusta ammattioppilaitoksessa tässä kohtaa haluan kyseenalaistaa sen että tällä lailla pystyttäisiin vähentämään keskeyttämisiä ammatillisessa oppilaitoksessa opinnoissa niin kuin ministeri sanoi uskovansa tämä uudistus pitää sisällään rahoitusmallin jonka mukaan oppilaitoksia tullaan jatkossa palkitsemaan entistä enemmän niin sanotuista suoritteista tämä kannustaa oppilaitoksia rusinanpoimintaan eli suosimaan opiskelijavalinnoissa itsenäisesti pärjääviä opiskelijoita kun taas heikomman keskiarvon opiskelijat jotka kaikkein kipeimmin tarvitsisivat opiskelupaikan joutuvat entistä heikommalle huoli on kova myös erityistä tukea tarvitsevista opiskelijoista jatkossa kuten edeltävässä keskustelussa tuli ilmi sivistysvaliokunnan asiantuntijakuulemisessa asiantuntijat pitivät tätä rahoitusmallia vaikeana myös myös siksi että se on vaikeasti ennustettava ja ennustettava ja epävarma ja tekee koulutuksen suunnittelusta entistä vaikeampaa koulutuksen

viimeisin pisa tutkimus osoittaa oppilaiden ja oppilaitosten välisten oppimiserojen kasvavan edelleen taustan vaikutus koulutukseen on kasvussa koulutuksellisen eriarvoisuuden taittamisen tulisi olla kaikkein tärkein koulutuspoliittinen kysymys johon jokaisen koulutuksellisen uudistuksen etenkin näin mittavan tulisi tulisi tässä ajassa pyrkiä vastaamaan hallitus kuitenkin uudistaa ammatillista koulutusta täsmälleen päinvastaiseen suuntaan koulutuksen tasa arvosta huolestuneen lainsäätäjän tulisi tehdä kaikkensa koulutuksen eriarvoistamisen pysäyttämiseksi hallitus toimii nyt päinvastoin uudistaessaan ammatillista koulutusta tavalla joka asiantuntijoiden mukaan kasvattaa alueellista eriarvoisuutta sekä opiskelijoiden ja oppilaitosten välistä eriarvoisuutta entisestään ammatillisen koulutuksen uudistaminen hallituksen esittämällä tavalla vaarantaa siis merkittävästi sivistyksellisten sivistyksellisten perusoikeuksien toteutumisen uudistuksen tavoite koulutuksen kehittämisestä opiskelijalähtöiseen suuntaan on sinänsä hyvinkin kannatettava mutta hallituksen koulutusleikkausten ja edellä mainitun rahoitusmallin vuoksi sitä on mahdoton toteuttaa uudistuksen onnistuminen edellyttäisi merkittäviä lisäpanostuksia ammatilliseen koulutukseen leikkauksia kuulemisissa tuli ilmi että esimerkiksi kuntaliitto on laskenut että tämän uudistuksen toteuttaminen vaatisi kahdeksankymmenenneljän miljoonan euron lisämäärärahan jota ei siis ole tulossa hallitus leikkaa ammatillisesta koulutuksesta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista yhteensä satayhdeksänkymmentä miljoonaa euroa ja rajut säästöt näkyvät jo nyt ammatillisen koulutuksen kentällä oppilaitoksia on suljettu lähiopetuksen määrä romahtanut ja tuhansia opettajia irtisanottu hallituksen politiikka on heikentänyt oppimistuloksia kasvattanut koulutuksen keskeyttäneiden määrää ja tehnyt koulutuksesta vaikeammin saavutettavaa alueellinen eriarvoisuus on kasvanut joillain alueilla lähiopetuksen niukkuus vaarantaa jo työturvallisuuden on pelottava ajatus että jättileikkauksista on vielä neljäkymmentä prosenttia toteuttamatta ammattiin opiskelevilla ei ole mitään takeita siitä että he saavat tarvitsemansa lähiopetuksen ja

työpaikalla tai oppilaitoksessa määrärahoja työpaikalla tapahtuvan koulutuksen kehittämiseen ei ole varattu eikä työpaikkaohjaajia ole koulutettu ei ole vaikea ennustaa että parhaiten työpaikoillakin tulevat pärjäämään ja saamaan itsenäiset hyvin pärjäävät opiskelijat kaiken kaikkiaan vaikuttaa vahvasti siltä että hallitus on kokonaan luopunut nuorten koulutustakuusta työssäoppimispaikkoja tuskin riittää kaikille nuorille sillä niistä on nyt jo monilla aloilla ja kaupungeissa pulaa koulutustakuusta kiinni pitäminen edellyttäisi että jokaiselle nuorelle taataan opiskelupaikka riittävästi oppitunteja sekä laadukasta opinto ohjausta

itse asiassahan koulutussopimus on kerrallaan muutaman kuukauden mittainen koska tämä asia on ratkaistu tutkinnon osilla elikkä koulutussopimus solmitaan aina tutkinnon osaan tuon henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen ohjelman perusteella sillä tavalla jokainen opiskelija saa kyllä kyllä aika räätälöidyn paketin siinä en olisi siitä kovin huolissani mutta totta kai sitä pitää tarkkailla kuten edustaja gustafsson sanoi ylipäätänsä tämä työssäoppimisen kokonaisuus lienee kuitenkin niin että se siirtymä työelämään on aika maltillinen en usko että nyt kaikki ryntäävät saman tien työelämään koska ei niitä työpaikkoja mistään taikomalla valtavaa määrää yhtäkkisesti synny vaan se taitaa sittenkin olla enemmän väline koulutuksen järjestäjälle miettiä olisiko koulutussopimus juuri tälle nuorelle hyvä vaihtoehto vai oppisopimuskoulutus hyvä vaihtoehto sitä kautta uskon että nuo määrät lisääntyvät mutta sittenkin todennäköisesti aika maltillisesti

arvoisa puhemies eilen tässä salissa keskusteltiin varsin pitkään ja perusteellisesti työn murroksesta ja siitä kuinka suomalainen työ ja työelämä muuttuvat oikeastaan sellaisena lopputulemana siitä voisi todeta että ainoastaan muutos on pysyvää tietysti työ pysyy mutta se muuttuu ja muuttaa muotoaan ja siltä pohjalta on mielestäni johdonmukaista että tänään keskustelemme ammatillisen koulutuksen uudistuksesta joka on nyt nyt aivan tässä lainsäädännön osalta

haluaisin tähän alkuun kommentoida vähän tätä keskustelua mitä täällä on käyty liittyen näihin koulutuksen keskeyttämisiin se on erittäin vakava ongelma tietyissä oppilaitoksissa se on tähän asti ollut isompi ongelma kuin toisissa oppilaitoskohtaiset erot ovat paikka paikoin aika tietenkin vaikuttavat monet asiat ja nytten tietysti näiden budjettileikkauksien johdosta on selvää että resurssit koko kentällä heikkenevät mutta pitää muistaa että kaikki ei ei aina ole kiinni niistä resursseista siellä arjen tasolla työnjohto organisointi se mitenkä koko organisaatio se koko oppilaitoksen väki opetushenkilökunta muu henkilökunta on on sitoutunut kannattelemaan nimenomaan näitä nuoria viemään heitä siitä koulutuksesta läpi kuinka se on muiden viranomaisten kanssa organisoitu onko siinä hyödynnetty esimerkiksi tätä mielestäni erinomaista ohjaamo tyyppistä toimintaa haluan tällä sanoa vain sen että resurssien ohella myös moni muu asia voi olla osa ja taustatekijänä näiden keskeyttämisten takana on äärimmäisen tärkeää että pyritään turvaamaan alueellisesti kattava ja monipuolinen koulutus ja tietenkin pidän itse tärkeänä sitä että nuorilla on jatkossakin mahdollisuudet kouluttautua mahdollisimman lähellä kotiseutuaan nythän jo vuosia on suunta ollut se että ammatillista koulutusta on viety maakuntakeskuksiin ja tästä on seurannut muun muassa se mihinkä muun muassa edustaja jarva tuossa aikaisemmin viittasi että tietyillä alueilla maaseutualueilla jotka yleensä mielletään työttömyysalueiksi on jopa työvoimapulaa ammatillisista osaajista uskonkin että koulutussopimus voi tuoda tähän helpotusta koska se mahdollistaa tiettyjen kuten tässä edellä todettiin tutkinnon osien suorittamisen työelämässä ja sitä kautta nuorille myös niiden työelämäyhteyksien luomisen ja vieläpä siellä omalla kotiseudulla jos sieltä sieltä sopiva työssäoppimispaikka löytyy tosiaan tämä työssäoppimisen lisääminen on on keskustan pitkäaikainen tavoite ja on hyvä että se nyt toteutuu se kuitenkin edellyttää sitä että yritykset saadaan mukaan kun tätä uudistuksen käytännön toteutusta lähdetään viemään eteenpäin

vaikka se laki säädetään täällä eduskunnassa ja ministeriöstä sitten lähtee tarvittavat ohjeistukset sen toimeenpanemiseksi tuonne kentälle niin siellä kentällä arjen tasollahan se toimeenpano kuitenkin loppujen lopuksi tapahtuu ja se edellyttää sitä että sen alueen missä ammatillista koulutusta tuotetaan yritykset

olettaisi kyllä löytyvän tässä uudistuksessa korostetaan opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen huomioimista entistä paremmin ja näitä yksilöllisiä opintopolkuja tämä yksilöllistäminen onkin mielestäni tämän reformin ihan parhaita paloja herkullisimpia paloja tässä uudistuksessa se joustavoittaa koulutuksen suorittamista ja opintojen suoritusajat saattavat myös lyhentyä ja tiivistyä ja uskon että näin on etenkin aikuisopiskelijoiden ja muiden ammattitaitoaan päivittävien opiskelijoiden osalta tämä yksilöllistäminen johtaa myöskin nimenomaan näiden syrjäytymisvaarassa olevien nuorten huomioimiseen kunhan ne käytänteet paikallistasolla muokataan sellaisiksi että niillä saavutetaan parhaat mahdolliset tulokset pidän tärkeänä myös koko keskiasteen eli toisen asteen koulutuksen keskinäistä yhteistyötä ja myöskin tietysti toisen asteen ja korkea asteen välistä yhteistyötä mielestäni näiden välistä yhteistyötä tulisikin lisätä ja madaltaa enkä näe että ainakaan tämä uudistus siihen hallinnollisia tai teknisiä esteitä asettaisi onkin tärkeää että opiskelijat voivat hyödyntää eri koulutuksen järjestäjien tarjoamia opintoja nykyistä joustavammin tämä on äärimmäisen tärkeä kysymys harvaan asutuilla seuduilla joilla päällekkäisten resurssien ylläpito ei ole järkevää esimerkiksi lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö on on varsin järkevää ja siihen kyllä pitäisi entistä enemmän paikallisesti pyrkiä

puhun vielä tässä lopussa hieman jatko opintokelpoisuudesta joka on tärkeä asia ajatellen tämän reformin toteutumista ja toteuttamista itse pidin sitä erittäin keskeisenä tavoitteena ja ja hyvä että se se nyt on tässä huomioitu on koulutuksesta ei tehdä minkäänlaista pussinperää jonka jälkeen eteneminen jatko opintoihin olisi mahdotonta pidän itse arvossa sitä että ammatillisesta koulutuksesta voi edelleen edetä korkeakouluopintoihin taannoin opetusministeri asetti työryhmän pohtimaan nimenomaan ammattitutkinnon suorittaneiden sijoittumista korkeakouluopintoihin minulla ei ole tällä hetkellä tietoa mikä tämän selvityksen lopputulos oli en ole perehtyä mutta se on jatkossa syytä huomioida entistä vahvemmin olen saanut paljon yrityselämän puolelta palautetta siitä että ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilla ei ole riittäviä valmiuksia tai näkemyksiä käytännön työelämästä ja käytännön töistä ja tästä syystä voisikin olla ihan harkinnan arvoinen asia että etsittäisiin toimenpiteitä millä me voisimme lisätä ammattitutkinnon suorittaneiden etenemistä nimenomaan ammattikorkeakoulututkintoihin muistini mukaan noin kolmasosa ammattikorkeakoulututkinnon aloittaneista on taustaltaan ammattitutkinnon suorittaneita uskoisin että tällä tavalla voitaisiin saada entistä parempia osaajia työelämään myös ammattikorkeakoulututkinnon pohjalta arvoisa puhemies olosuhteet ammatillisessa koulutuksessa ovat tietenkin haastavat näinä aikoina mutta itse luotan kyllä siihen että tällä ennakkoluulottomalla ja joustavoittavalla uudistuksella annetaan välineitä ja annetaan jopa uusia välineitä ammatillisen koulutuksen kentälle siihen mitenkä koulutusta sen tarjontaa opiskelua päivitetään tähän päivään ja tulevaisuuteen uskon että onnistuessaan tämä reformi näyttää suuntaa myös koko suomalaisen koulutuksen uudistamiselle

arvoisa puhemies

ammatillisen koulutuksen perusteellista uudistamista lakiuudistus on mittaluokaltaan suuri ja sen vaikuttavuus suomen tulevaisuuteen on todella merkittävä olen sivistysvaliokunnan jäsenenä päässyt seuraamaan läheltä ammatillisen koulutuksen reformin valmistelua ja kuullut lukuisten eri asiantuntijoiden lausuntoja asiaan liittyen pohjatyötä uudistuksen eteen on tehty mittava määrä mikä on tarpeen jotta ammatillinen koulutus pystyisi tarjoamaan tulevaisuudessa nuorille ja vanhemmillekin hyvät eväät elämään ja työuralle uudistus tähtää koulutusohjelmien päivittämiseen työelämän ja koulutuksen parempaan yhteensopivuuteen päällekkäisyyksien karsintaan hallintoon kuluvan ajan ja rahan säästämiseen sekä turhien kouluttautumista hankaloittavien raja aitojen poistamiseen

korvaa nykymuotoisen työssäoppimisen monissa asiantuntijalausunnoissa nousi esille erilaisia huolenaiheita liittyen uudistuksen käytännön vaikutuksiin yksi keskeinen huoli oli opiskelijoiden pärjääminen myös sivistysvaliokunta painottaa opettajien ja opinto ohjaajien roolin merkitystä uudistuksen onnistumiselle samoin valiokunta katsoo että opiskelijoiden kuunteleminen on olennainen asia esimerkiksi motivaatioon ja oppimisympäristöihin liittyen mielestäni on tärkeää suhtautua uudistukseen avoimin mielin mutta tiedostaa laajaan muutokseen liittyvät haasteet ja varmistaa uudistusten vaikutusten perusteellinen arviointi ja tarkkailu on myös ymmärrettävä ettei huipputuloksia saavuteta yhdessä yössä vaan että muutoksen läpiviemiselle on varattava aikaa tietysti hyvä valmistelu edesauttaa tässä arvoisa puhemies käytännön tekemisen merkityksen korostamisen näen erittäin hyvänä asiana se mitä henkilö osaa ratkaisee pätevyyden eikä niinkään se mitä kautta osaaminen on saavutettu iso osa on opittavissa parhaiten käytännön työn kautta työllistyminen saattaa tyssätä toisinaan muodollisen tutkinnon puuttumiseen vaikka henkilön käytännön osaaminen olisi riittävä ja motivaatio kunnossa tällaisessa tapauksessa tuntuu ajanhukalta laittaa osaaja pitkäksi ajaksi koulunpenkille opettelemaan uudestaan osaamiaan asioita työharjoittelupaikkojen löytymiseen on panostettava ja kehitettävä yhteistyötä yritysten kanssa koulutuskorvauksesta ollaan väännetty uudistuksen yhteydessä hyvin paljon itse näkisin sen hyvänä ratkaisuna tiettyjen alojen kohdalla kuten esimerkiksi metsä ja maanrakennusala mutta ymmärrän myös käytäntöön liittyvät ongelmat yksityiskohtaisemmista ongelmista huolimatta uudistus on erittäin tervetullut ja uskon sen tuovan hyvää draivia ja sitä oikeaa tekemisen meininkiä ammatillisen koulutuksen kenttään lopuksi totean kuitenkin en voi olla mainitsematta sitä että perusrahoituksen nostamiseen on paineita asia tuli lukuisissa asiantuntijalausunnoissa esille kiitos

arvoisa rouva puhemies

mitä kymmenen vuotta sitten ammatillisissa kouluissa opetettiin olkoon sitten nuorisoaste tai aikuiskoulutusaste maailma on muuttunut tähän päivään mennessä aivan valtavasti tänä päivänä puhutaan robottitekniikasta ja valmistaudumme keinoälyn tuloon markkinoille se tulee vauhdilla halusimmepa tai emme joka tapauksessa se tulee ja se tulee mullistamaan niin tuotantoelämää arkielämää kuin koulutustakin ja mielellään vielä niinpäin että koulutus tulisi ensin että saataisiin näihin tuleviin uusiin ammatteihin osaajia tämän päivän maailmassa ammatteja häviää joka päivä ja uusia syntyy sillä mitä kymmenen vuotta sitten tapahtui ei välttämättä ole tänä päivänä kovin paljon käyttöä joka tapauksessa tämä uusi hallituksen esitys on äärimmäisen hyvä ja se yhdistää sekä nuorten että aikuisten ammatillisen koulutuksen tämä yhdistäminen on äärimmäisen tärkeää koska tämän päivän suomessahan oppiminen on elinikäistä se joka valmistuu tänä päivänä ammattiin tietää jo työhön mennessä että hän tulee elämänuransa aikana monia monia kertoja saamaan lisäopetusta tämä lakiuudistus vastaa nimenomaan siihen asiaan erittäin hyvin annan suuren arvon sille että sivistysvaliokunta on tehnyt tässä erittäin hienoa työtä ja kuullut monia asiantuntijoita käynyt pitkiä keskusteluja ja saanut tämän mietinnön siihen muotoon että mielestäni se on vähintäänkin hyvä koulutus pitää saattaa ajan tasalle ja siihen tarvittavat välineet ja mahdollisuudet ja lakipykälät luoda sillä keinoin että uusi uusi aika kun alkaa tämän lain voimaan voimaan tultua niin se palvelee nimenomaan parempitasoisia valmistuvia opiskelijoita työelämää varten kun nämä kaksi erillistä lakia on yhdistetty niin saavutetaan myös se hyöty että se elämänaikaisen oppimisen elämänaikaisen oppimisen tapahtuma luodaan aivan luonnollisesti se ei ole enää mikään ihme että siellä on juuri opiskeluja aloittavia nuoria taikka sitten jo kymmenen viiva kaksikymmentä vuotta työelämässä olleita samassa jonossa se on äärimmäisen hyvä asia tähän astihan näitä on pidetty erillään ja olenpa kuullut negatiivisia kommentteja siitä että pitikö vielä vanhalla iällä lähteä tämä uusi lakiesitys yhtenäistää tämän homman ja tekee tavallaan opiskelun kaikille näille ikäryhmille aivan tasa arvoiseksi pidän sitä erittäin suurena asiana ammatilliset tutkinnot muuttuvat osaamisperusteisiksi ja tätä osaamisperusteisuutta palvelevat sekä nämä koulutussopimukset että oppisopimukset suomessa on hyvät perinteet oppisopimuskoulutuksesta ja hyvät tulokset saavutettu sitä kautta minulla oli kunnia tämän vuoden alussa käydä kahdessa eri ammatillisessa oppilaitoksessa tutustumassa miten opetus tapahtuu toinen oli metsäalan koulu valtimolla

siellä koulutetaan sekä motokuskeja monitoimikonekuljettajia että

varsinaisen puutavaran kuljetukseen erikoistuneita ammattiosaajia ja sitten siellä oli myös rekkamiesten koulutusta ja maanrakennusalan koulutusta ja mikä oli merkille pantavaa tässä koulutuksessa oli se että he ovat siinä oppilaitoksessa omaa aikaansa vahvasti edellä koska heillä on ammatissa oppiminen työssäoppiminen viety äärimmäisen pitkälle se on todella ihailtavaa kyllä sanoa että siinä oppilaitoksessa tämän lain henki oli otettu kiinni vaikka tästä laista ei taidettu sillä hetkellä tietää muuta kuin se että se on tulossa valtimolla käynti opetti minulle sen että todellakin nuoret olivat innokkaasti oppimassa aidossa työympäristössä muun muassa monitoimikonekuljettajat ja metsäkoneen kuljettajat olivat metsähallituksen mailla leimikolla harventamassa metsää tai tekemässä uudistushakkuuta kun samaan aikaan rekkamiehet ajoivat siellä puuta elikkä siellä oli aivan aito tämän uuden lain hengen mukainen toiminta jo käynnissä lienevätkö ennakolta arvanneet sen että tämmöinen laki on tulossa

ammatillinen koulutus tapahtuu tulevaisuudessa uuden lain hengessä hengessä henkilökohtaistamisprosessin kautta jolloin jokaisen opiskelijan omat lähtökohdat huomioidaan tarkasti nimenomaan tällä alkuvuodesta tapahtuneella matkalla siellä koulussa huomasin sen mielenkiintoisen ilmiön että totta kai siellä oppilaat ovat eri lähtökohdista liikkeellä siellä oli äärimmäisen hyvin menestyviä todella hyvin motivoituneita opiskelijoita mutta oli hieman sitten ehkä voisi sanoa syrjäytymisuhan alla olleita nuoria jotka on saatu kuitenkin ammatillisen koulutuksen piiriin ja heille oli räätälöity oma opetusohjelma minkä mukaan he etenivät minusta se oli todella hienoa ja opettajat todella sanoivat että kyllä kun homma saadaan pelaamaan ja oppilas innostumaan opetuksesta ja ennen kaikkea siitä työstä kun käytännön työpaikoille mennään niin saavutetaan paras tämä valoi minuun vahvaa uskoa siitä että vaikka vaikeuksiakin nuorilla on ne pystytään aina voittamaan siksi tervehdin tätä lakiuudistusta suurella ilolla ilolla on äärimmäisen tärkeätä että suomeen saadaan nyt kädentaitajia lisää meillä on kuten olemme viime päivinä nähneet vientitilastot hyvässä kasvussa bruttokansantuote kasvaa kohisten lähestytään jopa kolmen prosentin lukemia mikä on aivan todella hieno suoritus mutta meillä hyvin monella alalla tällä hetkellä puuttuu ammattiosaajia ja nyt kun koulutuslait uudistetaan niin sillä varmaan saadaan jotain hyvää aikaiseksi toivon arvoisa puhemies lopuksi että kun tämä laki saadaan nyt käytäntöön ja sitten vietyä tuonne kentän töihin niin siinä samalla saadaan uudistettua asioita niin paljon että esimerkiksi paljon puhutut tässäkin keskustelussa esille nousseet opetusohjelmat joissa on liian paljon vapaatunteja välillä saataisiin häviämään tämäkin ongelma on meidän tunnustettava ja tiivistettävä opetusta niin että se sijoitettu rahamäärä käytetään tehokkaasti ja samalla luodaan hyviä ammattiosaajia

arvoisa puhemies

laaja alaista muutoksen myötä koulutus toteutuu samalla tavalla riippumatta siitä onko suorittaja nuorisoasteella vai aikuisopiskelija opintojen suorittaminen jatkossa yhdellä toteutustavalla tuo luonnollisesti säästöjä järjestelmän yksinkertaistumisena ja samalla yhdenmukaistaa koulutuksen tason tämänkaltainen opintojen toteutus myös helpottaa koulutuksen kehittämistä vastaamaan työelämän vaatimuksia opiskelijan kannalta on tärkeää että aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan hankkimistavasta riippumatta tämä lisää opintojen suorittamisen joustavuutta ja nopeuttaa opintoja koska esimerkiksi työelämässä hankittu osaaminen otetaan huomioon opintojen henkilökohtaistamisessa samalla tämä on omiaan lisäämään eri taustaisten oppilaiden tasa arvoa ja mahdollistaa tarvittaessa kouluttautumisen uuteen ammattiin suomalainen koulutus on maailmalla hyvässä maineessa eri oppilaitoksilla onkin jo erinäisiä projekteja joissa suomalaista koulutusta viedään ulkomaille toiminnasta säädettävällä lailla koulutusvienti saadaan laajaan käyttöön ja näin toimien siitä saadaan myös laajempi vientituote samalla on pidettävä huolta siitä ettei koulutusvientiin osallistuminen heikennä koulutuksen järjestämisluvan mukaisen muun koulutuksen järjestämisedellytyksiä arvoisa puhemies sivistysvaliokunnan asiantuntijakuulemisessa ehdotettiin arvonlisäverolain pykälän muuttamista siten että yksityinen ammatillisen koulutuksen järjestäjä lisätään yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rinnalle sivistysvaliokunta toteaa arvonlisäverolain olevan valmisteltavana valtiovarainministeriössä valmisteilla oleva muutos on erittäin hyvä koska ammatillisessa koulutuksessa käytetään paljon erilaisia työkaluja ja laitteita joiden hankintahinta saattaa olla oppilaitokselle kynnyskysymys koulutuksen järjestämisessä alv kompensaatio antaa yksityisille ammattioppilaitoksille aiempaa paremmat mahdollisuudet hankkia tarvittavat opetusvälineet sekä nostaa ne tasa arvoisiksi muiden oppilaitosten kanssa

arvoisa rouva puhemies

ministerit ja hyvät edustajakollegat ulkoasiainvaliokunnan

edustaja salolainen kävi varsin laajasti läpi tätä ulkoasiainvaliokunnan näkökulmasta myös me puolustusvaliokunnassa käsittelimme tätä perusteellisesti niin kuin edelliselläkin kerralla kun vastaavaan koulutusoperaatioon osallistumisesta päätettiin tällä nyt käsittelyssä olevalla päätöksellä päätetään jatkaa tätä irakin koulutusoperaatiota oirää irakissa noin sadan sotilaan vahvuudella ensi vuoden vuoden kaksituhattakahdeksantoista loppuun asti tämä on osa terrorismin vastaista taistelua joka on on ollut varsin tuloksekasta mikä on tullut esille valiokunnan kuulemisissa laajasti daeshin isilin isisin hallussa on on enää tuo vajaa seitsemän prosenttia irakin pinta alasta mutta niin kuin tässä edellä ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja toi esille tämä terroristien ajaminen nurkkaan entistä tiukemmin on aiheuttanut ja tulee varmasti aiheuttamaan entistä enempi myös

nousua kaikissa länsimaissa eli eli nurkkaan ajetut terroristit ryhtyvät tekemään iskuja sitten yhä helpommin niissä paikoissa missä siihen mahdollisuuksia tulee tietysti on huoli myös mosulin alueen humanitäärisestä kriisistä tällä alueella on merkittävästi jopa yksitoista miljoonaa ihmistä humanitäärisen avun tarpeessa kaiken kaikkiaan silloin on tietysti tärkeää että pystyttäisiin vakauttamaan sitä tilannetta pidemmällekin niin että siellä pystyttäisiin asumaan myös tulevaisuudessa turvallisemmin uhka arvioita on korotettu niin suomessa kuin euroopassa monessa muussakin maassa ja täytyy toivoa että näissä toimenpiteissä myös edetään määrätietoisesti on edelleen tiettyjä asioita jotka suomessa vaativat mielestäni tiukennuksia esimerkiksi

daeshin toimintaan pitäisi löytyä keino puuttua tämäntyyppiseen tilanteeseen näihin muut euroopan maat ovat puuttuneet se on osittain jopa terrorismin rahoittamiseen verrattavaa toimintaa kun kun heille näitä avustuksia maksetaan siitä huolimatta että he ovat ovat liittyneet tällaiseen terroristijärjestöön tällä oir operaatiolla ei ole siis varsinaista yk mandaattia mutta se tukeutuu siis ykn turvallisuusneuvoston päätöslauselmaan ja irakin hallituksen suostumukseen ja pyyntöön kuten myös tämä meidän sotilaidemme voimankäyttö ja ja myös myös oma turva siellä tässä kansainvälisessä koalitiossa on tällä hetkellä

kaiken kaikkiaan kuusikymmentäkahdeksan jäsentä mukaan lukien kaikki eu maat ja ja myös pohjoismaat riskiarviota on myös puolustusvaliokunnassa käsitelty laajemmin tämä on korkean uhkatason operaatio ja kun koulutustoiminnan painopiste on operaation edetessä siirtynyt ja tulee suuntautumaan entistä enempi näiden etenevien eli liikkuvien koulutusryhmien toimintaan niin silloin myös mahdollisuus ja altistuminen esimerkiksi itsemurhaiskuille itsemurhaiskuille tienvarsipommeille miinoille sekä suoran ja epäsuoran tulen käytölle korostuu sen takia omasuojan riittävyyttä pitää seurata

operaation hyödyistä kansalliselle puolustukselle toisaalta tuntuu vähän epämiellyttävältä edes pohtia tällaista kysymystä sen takia että tietysti tässä päätehtävä on se että pystyttäisiin tällä alueella vakauttamaan tilannetta mutta valiokunnan saaman selvityksen mukaan tällä on ollut myönteisiä vaikutuksia niin kuin koulutus ja neuvontatoiminnan operaatioilla muutenkin meidän maamme omalle puolustukselle ja kun meidän perustuu asevelvollisuusarmeijaan meillä on myös ollut ehkä palkka armeijoita enempi annettavaa tämäntyyppisissä hankkeissa asiantuntijat toivat puolustusvaliokunnassa esiin myös sen että toiminta vaativissa monikansallisissa ympäristöissä hyödyttää siis myös kotimaan puolustusta suomalaisjoukoilla on mahdollisuus testata kalustoa ja toimintatapoja tavalla jota ei ole mahdollista kotimaassa tehdä

arvoisa rouva puhemies kiitän ulkoasiainvaliokuntaa mietinnöstä sekä puolustusvaliokuntaa lausunnosta niissä on esitetty arvokkaita näkemyksiä suomen turvallisuussektorin koulutustoiminnasta irakissa tulemme luonnollisesti vastaamaan muun muassa siihen pyyntöön että eduskuntaa pidetään informoituna koulutusoperaatioon osallistumisen edistymisestä sekä siihen liittyvistä kysymyksistä kuten koulutuksen maantieteellisestä sijainnista no miksi on tärkeää että suomi on mukana irakin koulutusoperaatiossa kuten ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä todetaan suomen on tärkeätä osallistua kansainväliseen isilin vastaiseen toimintaan koska järjestön toiminta muodostaa uhan paitsi kansainväliselle rauhalle ja turvallisuudelle myös suoraan euroopalle ja suomelle tästä olemme saaneet uusia valitettavia muistutuksia eri puolilla eurooppaa suomen terrorismin uhkakuvan tekijöistä isiliin kytkeytyvien henkilöiden ja verkostojen vaikutus on merkittävin suomen velvollisuus on kansallisten torjuntatoimien ohella osallistua yhteisin ponnistuksin isilin vastaiseen toimintaan osallistumattomuus ei ole vaihtoehto kuten kriisinhallinnalla yleisimminkin voidaan tällä irakin turvallisuussektorin kehittämiseen tähtäävällä yhteistyöllä parantaa ihmisten elämää kohdemaassa ja samalla vahvistaa turvallisuutta suomessa tässä yhdistyy kansallinen etumme pyrkimykseen rakentaa oikeudenmukaisempi ja vakaampi maailma arvoisa puhemies miten olemme sitten onnistuneet edistämään isilin vastaista toimintaa irakissa ulkoasiainvaliokunta korostaa että suomen toiminnan irakin vakauttamisen tukemiseksi tulee olla mahdollisimman kokonaisvaltaista isilin vastainen koalitio on erinomainen esimerkki moninaisesta yhteistyöstä kansainvälisellä tasolla yhteistyö kattaa sotilaallisen toiminnan vakauttamistoimet vierastaistelijakysymykset sekä viestintä ja rahoituskysymykset suomi on alusta alkaen eri hallinnonalojen yhteistyöllä osallistunut isilin vastaiseen toimintaan olemme keskittyneet alueille joissa meillä on erityisosaamista

puolustusvoimat on kouluttanut irakin turvallisuussektoria oikeusministeriö ja ja sisäministeriö ovat tehneet tiivistä yhteistyötä vierastaistelijakysymyksissä tuorein esimerkki yhteistyöstä sisäministeriön hallinnonalalla on pyrkimys osallistua irakin poliisikoulu tuksen kehittämiseen konkreettiset poliisikoulutuksen valmistelut alkoivat toissa viikolla bagdadissa koalition poliisikomponenttia johtavan italian kanssa arvoisa rouva puhemies suomen antama tuki isilin vastaisessa toiminnassa on kiitettävän monipuolista annamme myös kehitysyhteistyö ja humanitaarista apua tämä sisältää tukea isililtä vapautettujen alueiden vakauttamiseksi sekä miinojen raivausta olemme saaneet paljon myönteistä palautetta antamastamme koulutuksesta sekä tuestamme yleisemmin suomi on lisäksi vahvasti tukenut ajatusta että eu osallistuisi irakin turvallisuussektorin uudistamiseen on hyvin tärkeätä että tätä tehdään koska muuten on vaarassa käydä niin että vaikka isililtä voitetaan alueita rakenteita korruptoitumatonta hallintoa korruptoitumatonta poliisia niin aika pian luisumme siihen kamalaan tilanteeseen uudestaan sen takia on äärimmäisen tärkeää olla tässä mukana arvoisa puhemies isilin vastainen koalitio on ennennäkemättömän laaja sen jäsenmäärä on hiljattain kasvanut seitsemäänkymmeneen koalition toiminta on myös poikkeuksellisen kokonaisvaltaista terrorismi on valitettavasti turvallisuushuoli euroopassa ja se koskee meitä kaikkia arvoisa kollegat osallistumattomuus ei ole vaihtoehto on tärkeää että myös suomi osallistuu terrorismin kukistamiseen

puhemies on erittäin arvokasta että ministeri on täällä osallistumassa tähän keskusteluun kysyisinkin häneltä kun nyt on todennäköistä että siellä alkaa olla isilillä tilanne että se on nurkkaan ajettu ja sieltä alkaa valua sitä väkeä eurooppaan ja todennäköisesti jonkun verran suomeenkin onko meillä suomessa nyt riittävät valmiudet ottaa sellaisia toimia käyttöön että että tämä pysyisi hallinnassa on nimittäin niin että esimerkiksi suojelupoliisi joutuu jo seuraamaan kolmeasataaviittäkymmentä sellaista henkilöä joita ehkä voi epäillä siitä että he ryhtyvät ikäviin toimiin täällä maassa tämä on uusi tilanne kun näitä ehkä tulee lisää niin onko jotain tiukempia tiukempia toimia otettava käyttöön

puhemies tämä on äärimmäisen olennainen asia on nimittäin pelättävissä kun isil kukistuu todennäköisesti sekä mosulissa että raqqassa niin minne nämä henkilöt lähtevät on hyvin oletettavaa että he lähtevät lähtömaihinsa ne jotka ovat täältä lähteneet ja he ovat silloin selvä turvallisuusriski myös meille tässä on kyllä mietittävä radikaaleja keinoja esimerkiksi sitä että jos on osallistunut tällaiseen toimintaan onko oikeutettu palaamaan missä raja menee se ei välttämättä mene siinä onko tehnyt jonkun sotarikoksen vaan sen pitäisi olla jo siinä jos lähdet tieten tahtoen osallistumaan terroristiseen toimintaan ja tämä ikään kuin tulevaisuudessa laukaisisi sen tekijän että takaisin ei ole tulemista mutta tähän meillä ei vielä ole lainsäädäntöä ja sen takia tämä on semmoinen asia jota pitää pohtia toivottavasti me vältymme suomessa terrori iskulta mutta niin kuin viime päivien tapahtumat osoittavat mitään varmuutta siihen kyllä ei todellakaan voi antaa

arvoisa puhemies haluan kiittää ulkoministeri soinia siitä että hän ottaa tämän asian näin tiukasti esille meillähän on tehty monia toimenpiteitä terroristijärjestön rahoittaminen ja ja kouluttautuminen mutta niin kuin ministeri toi esille tämmöinen terrorijärjestöön kuuluminen eli mukaan lähteminen sinne matkustaminen ei ole meillä tällä hetkellä rikos on erikoista meillä näitä

he voivat täällä jatkaa vapaana kulkemista ja meillä ennen muuta mietitään miten miten heitä voitaisiin auttaa ja niin poispäin mutta kyllä kysyisin ministeriltä myös kun joku eu maa asettaa maahantulokiellon niin miksi tällaiset henkilöt voivat sitten tulla toiseen eu maahan eikö näissä pitäisi etsiä nyt sitä yhtenäisyyttä euroopassakin kun yksi maa rajoittaa tai estää ja heillä on tieto että tämä henkilö on turvallisuusuhka niin tuntuu erikoiselta että tällaisia henkilöitä on voinut matkustaa esimerkiksi

tämä on asia johonka en täysin osaa vastata koska en en tunne mikä on eri maitten lainsäädäntö ja ja miten miten laki tähän suhtautuu mutta kun me puhumme yhteisestä euroopasta varsinkin silloin kun ollaan schengen alueella niin että meillä ei ole rajakontrollia niin tämä mitä edustaja heinonen esittää kuulostaa aika järkeenkäyvältä sitten tietysti jos on rajakontrollit ja muut niin silloin meillä on mahdollisuus ikään kuin tarkistaa ketkä liikkuvat ja miten liikkuvat ja estää maahantulo mutta milläpäs estät siinä tilanteessa jos on vapaa liikkuvuus meidän yhteiskuntamme pitää tietysti pysyä vapaana ja ja välttää ylilyöntejä mutta emme me me myöskään voi jättää sellaisia aukkoja joita terroristit ja ne ihmiset jotka haluavat tuhota elämäntapamme voivat käyttää hyväksi
arvoisa puhemies arvoisa ministeri haluaisin kysyä kun nyt me tiedämme sen että silloin kun meillä on palautuspäätös ihmisistä siinä hyvin usein tulee päätös saman tien siitä että ei ole kahteen vuoteen mitään asiaa schengen alueelle niin tiedättekö tai onko teillä mitään keinoa siihen että silloin jos tosiaankin on kysymys näistä palaajista tänne joita voisi terroristeiksi kutsua

saataisiin joku tämmöinen schengen yhteistyö aikaiseksi koska sehän tavallaan on vähän samankaltainen asia kuin silloin kun tulee pakkopalautukset

tämä on just semmoinen asia joka eu tasolla varmaan nyt täytyy selvittää koska meillä on nyt erinäköisiä käytäntöjä eri eu maiden kesken ja myös käsitykseni mukaan schengen alueiden kesken kyllä mielestäni tilanteen pitää olla se että jos ihminen tieten tahtoen värväytyy sellaiseen organisaatioon kuin daesh isis on niin kyllä sillä pitää olla seurauksensa tällä hetkellä tilanne on se että jos he ovat syyllistyneet siellä sotarikoksiin he joutuvat tuomiolle meillä on suomessakin aika tuore tapaus jossa syyte nostettiin näyttöä ei ollut vahva epäily oli oikeusvaltiossa tietysti täytyy toimia sen mukaan mikä oikeuden päätös on mutta siellä tapahtuu karmeita asioita ja ja niistä on aika vaikea saada sitten näyttöä täälläpäin kun ne ovat tapahtuneet tuhansia kilometrejä meiltä mutta tämä on pohtimisen arvoinen mitä edustaja tolppanen

arvoisa rouva puhemies kansainvälisen tilanteen vaikeus ja jännitteisyys saa aika ajoin tuntemaan itsensä aika pieneksi ja voimattomaksi jotakin on on kuitenkin tehtävä niiden miljoonien syyrialaisten ja muiden sota ja konfliktialueella sinnittelevien auttamiseksi tai sen ehkäisemiseksi ettei isil ota haltuunsa vielä lisäalueita tämä koulutustuki irakin kurdistanin turvallisuusjoukoille on yksi konkreettinen tapa jolla voimme edes pienesti olla rintamassa tekemässä työtä isilin kukistamiseksi ja mikä sopiikaan suomelle kuin osallistuminen kouluttamiseen ja neuvonantoon irakissa meillä on kokemusta koulutustuesta ja neuvonannosta myös monissa muissa kriisinhallintaoperaatioissa operaatio on tarjonnut myös mahdollisuuden kehittää yhteistyötä muiden alueella toimivien pohjoismaiden kuten norjan tanskan ja ruotsin kanssa kannatan koulutusyhteistyön jatkamista ja kiitos hallitukselle hyvästä valmistelusta

arvoisa rouva puhemies mietinnön mutta kun tämä oli puolustusvaliokunnassa lausunnolla niin muutama sana siitä näkökulmasta meillä on kokemusta tästä koulutusyhteistyöstä irakista sillä tämä on nyt jo kolmas kerta jolloinka olemme jatkamassa nyt ensimmäinen yhdeksättä noin sadan henkilön henkilön läsnäoloa ja

siellä se on suuri satsaus suomelta arvio tämän vuoden kustannuksista on noin miljoonaa euroa on tärkeätä kuitenkin että näissä koulutusoperaatioissa ollaan mukana erityisesti silloin kun on kyse ykn mandaatilla tehtävästä työstä hienoa on myös nähdä että tässä isilin vastaisessa taistelussa on kuusikymmentäkahdeksan maata islantia lukuun ottamatta kaikki pohjoismaat osittainhan tämä liittyy myöskin tähän ranskan avunpyyntöön joka esitettiin suomelle silloin ranskassa tapahtuneen terroriteon jälkeen huomioitavaa on se että sotilaallinen apu ja koulutusapu eivät riitä vaan samanaikaisesti pitäisi pystyä kehittämään yhteiskuntaa rakentamaan normaalia elämää siellä alueella ja se vaatisi rahoitusta se vaatisi kehitysyhteistyörahoitusta ja se vaatisi humanitääristä apua no on valitettavaa että tämän hallituksen aikana on leikattu kaikista näistä joiden tuella semmoinen normaali yhteiskunnan rakentaminen jota sitten voisi jatkaa pystyisi paremmin toteutumaan nyt kun näyttää siltä että isil saadaan ajettua alueelta pois

turvallisuuskoulutus on siis koulutusta jota ei anneta näille puolisotilaallisille joukoille vaan koulutetaan aidosti niitä yhteiskunnassa vakiintuneita joukkoja joilla sitten on tulevaisuudessa mahdollisuus turvata laillisen vallan kontrolli alueellinen turvallisuus ja mahdollisuus palauttaa vakaus sinne alueelle siinä samalla tietenkin kun ajetaan isiliä yhä edelleen sieltä pois vaatii tiukkaa arviointia aina näitten osallistumispäätösten osalta sitten suomen näkökulmasta täällä on jo kerrottu näitä esimerkkejä että meillä on intressejä kaluston testauksen osalta ja omien harjoittelumahdollisuuksien osalta tämmöisissä toisentyyppisissä olosuhteissa ynnä muuta mutta sitten on arvioitava myöskin toisaalta ne haitat meillä tämä terrorismikysymys johonka tässä on myöskin viitattu tänään on tietysti yksi ja kyllä suomen pitää olla koko ajan myöskin varuillaan silloin kun suomi osallistuu näiden terrorististen järjestöjen kitkemiseen se uhka voi sitten toisaalta siirtyä tänne suomeen samoin näille henkilöille jotka osallistuvat tähän koulutusoperaatioon niin kuin tässäkin tapauksessa riskit turvallisuuden osalta ovat aikamoisia meillä on kokemuksia ja tietoa kuinka suomalaiset ovat joutuneet onnettomuuksiin ovat ne sitten ihan liikenneonnettomuuksia tai johtuneet tienvarsipommeista tai ihan tulituksen kohteeksi joutumisesta tai ehkä nyt suomalaisia ei vielä ole kemiallisten aseitten kohteeksi joutunut nämä ovat niitä riskejä ja sen takia on ollut puolustusvaliokunnassa hienoa huomata että kaikki haluavat turvata vakuutusten kautta sitten näitten sinne lähtevien sotilaiden turvan jos jotakin näissä tapauksissa sattuu kiitos

arvoisa

meillä taitaa olla juuri koulutuksen alalla näissä operaatioissa poikkeuksellisen vahva ja monipuolinen laaja kansainvälinen näyttö muistamme afganistanin muistamme miten ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja timo soinin johdolla käsiteltiin malia aikanaan tässä samassa hengessä

myös somaliassa koulutustehtävissä en ole aivan varma näin jotenkin olen muistavinani ja taas kerran täällä ollaan mitä motivoi tietysti aika yleisinhimillinen peruspyrkimys saada irak jaloilleen ja saada mahdollisimman nopeasti happi loppumaan niiltä toimijoilta maailmassa joilla ei ole inhimillisyyden häivääkään sen vuoksi tämä on tietysti äärettömän mielenkiintoinen ja tärkeä asia se että suomi omalta osaltaan kantaa tätä kansainvälistä vastuuta haluaa antaa panoksensa myönteisen kehityksen turvaamiseksi nämä vaativat pitkäjänteisyyttä ja tässä mielessä en voi olla mainitsematta sitä että ehkäpä afganistanista on löydettävissä aika montakin kokemusta ja oppia joista eräs saattaa olla se että länsi vetäytyi loppujen lopuksi liian nopeasti afganistanista vaikka tilanne näytti olevan epätoivoinen eri maiden sisäpoliittisista syistä kuitenkin tultiin johtopäätökseen että piti ikään kuin sanansa pitämiseksi lunastaa lupauksensa ja ja vetäytyä afganistanista tavalla joka ei kerro menestystarinasta vaan ehkä pitkäaikaisempi läsnäolo olisi saanut vankemman yhteiskuntakehityksen aikaiseksi tuolloin no nähtäväksi jää mikä on tarina irakin irakin kohdalta koska mikään tarina ei ole täysin kopioitavissa eikä kokemus kerrattavissa mutta jotakin pitkäjänteisyyttä nämä operaatiot aina tulevat vaatimaan ja sen vuoksi on täysin ymmärrettävää että tämä operaatio jota hallitus nyt esittää johon ulkoasiainvaliokunta on antanut erinomaisen mietinnön ja ja jota puolustusvaliokunta tukee omalla laaja alaisella lausunnollaan todellakin pannaan toimeen tätä on syytä eri

muodoissaan tukea siten että että tässä myös käytetään mahdollisimman laajaa keinovalikoimaa irakin hyväksi mutta en oikeastaan tullut näitä melkeinpä itsestäänselvyyksiä tänne kertaamaan vaan hiukan epävarmoin tunnoin itsekin sanon hyvin avoimesti että että olen keskeneräinen sanomaan varmaa mielipidettäni asiasta jonka minä haluan kuitenkin problematisoida tässä ja nyt luin joitakin aikoja sitten vuosi kaksi takaperin kofi annanin ykn pääsihteerin mietelmiä tämäntyyppisistä operaatioista joka pysäytti ainakin minut hänellä nyt jos jollakin on käsitystä siitä mitä nämä sekä ykn että muidenkin valtuuttamat kansainväliset vaativat operaatiot merkitsevät kofi annan oli sitä mieltä että näiden mandaattien ja niihin sitoutumisen tulisi olla mahdollisimman vankkoja ja sillä totta kai vastapuoli osaa myöskin nähdä että jos vetäydytään nopeasti ja jos paine vastapuolelta asetetaan todelliseksi ja ja vaikeaksi ja vaaralliseksi niin ykn joukot eivät saisi juosta pakoon hän katsoo että maailman yleisen inhimillisen kehityksen valossa pitäisi olla huomattavasti vahvemmat ankkuroitumiset näihin tehtäviin eikä saisi yksinomaan lähteä siitä että vaikeuksien kohdatessa pannaan kapsäkki kainaloon ja lähdetään luikkimaan käpälämäkeen sen vuoksi itsekin tätä operaatiota jonka vaarallisuustaso on korkeampi olen tässä yhteydessä monasti päässäni vain mietiskellyt siten että tätä keskustelua meillä ei suomessa ole kertaakaan käyty ei missään ei ainakaan tämän talon seinien sisäpuolella mutta että sitä sietäisi kofi annaninkin elämänkokemukset huomioon ottaen maailmanrauhan peruskysymyksiin paneutuen joskus pysähtyä miettimään

arvoisa rouva puhemies kun suomi osallistuu koulutustehtäviin joissa koulutetaan taistelijoita isiliä vastaan niin se vääjäämättä tuo sen ajatuksen mieleen että kuinka paljon uhkataso suomessa tämän seurauksena nousee joitakin vuosia sitten suojelupoliisin seurannassa oli noin kaksikymmentä viiva kolmekymmentä henkilöä joiden katsottiin olevan merkittävä uhka vuonna kaksituhattaviisitoista olin tilaisuudessa jossa kerrottiin että nyt meillä on noin seitsemänkymmentä henkilöä kaksikymmentäneljä kautta seitsemän seurannassa

alkuvuonna kaksituhattakuusitoista heitä oli jo kaksisataa ja nyt tänä päivänä on kolmesataaviisikymmentä ihmistä kaksikymmentäneljä kautta seitsemän seurannassa kysyisin

että kun tiedetään että näitä ihmisiä tänne nyt tulee ja hahmotetaan missä he ovat ja heitä pystytään seuraamaan niin mikä on se ajatus siinä miksi heidät päästetään tänne kun tiedetään että he ovat tietyssä tarkoituksessa täältä poistuneet miksi heidät päästetään tänne mikä on tämä ajatus tässä moni kansalainen on lähettänyt tästä postia ja kysellyt mikä on on suomen rooli nyt kun me haluamme vahvistaa tätä kansainvälistä työtä ja ymmärrämme ilman muuta sen että suomi haluaa olla mukana tällaisessa toiminnassa niin kuinka suuri on tämä riski täällä on nyt monta pitkäaikaista kansanedustajaa paikalla jotka ovat näissä tehtävissä olleet mukana ja olisi mielenkiintoista tässä keskustelussa kuulla hieman ajatuksia tästä

arvoisa puhemies on tärkeää että suomi kantaa vastuunsa tässä irakin operaatiossa edelleenkin ja on jatkanut sitä syksystä lähtien ja myös tätä kautta hoitaa oman osuutensa ranskan tukemisessa pariisissa tapahtuneiden terroristi iskujen iskujen jälkeen niin että ranska pystyy vapauttamaan omia omia joukkoja niihin tehtäviin mitä mitä kyseinen maa haluaa mikä on erityisen tärkeää on se että suomi panostaa nimenomaan tällä koulutusosaamisella ja nimenomaan sillä että paikalliset tahot siellä pystyvät parantamaan omia sotilaskoulutusvalmiuksiaan ja tämä vastuu ja koulutusosaaminen siirtyy yhä enemmän ja enemmän paikalliselle

suomelle on tärkeää tietysti myös huolehtia omista joukoista se että omasuoja on on kunnossa ja myös varustetaso tässä puolustusvaliokunnan lausunnossa myöskin linjasimme siihen erityisenä nostona sen että jos todetaan esimerkiksi ajoneuvokalustosta että se ei tarjoa riittävää suojaa puolustusvoimat välittömästi reagoi siihen niin että suojataso on sitten riittävän korkea ja ja nämä materiaalit ja esimerkiksi ajoneuvokalustot sinne päivitetään sellaiselle tasolle että se pystyy tarjoamaan suomalaiselle sotilaalle riittävän suojan että kun kuitenkin sinne vapaaehtoisesti lähdetään niin pystytään se kaikki turva antamaan mitä suomesta pystytään antamaan ja pitää antaa olisin ministeriltä vielä kysynyt tästä kun kuitenkin suomi osallistuu aktiivisesti terrorismin vastaiseen työhön ja on aiheellista kysyä myöskin kansalaisten puolesta kun on näitä terrorismiuhkia ja tämä uhkataso on noussut miten nyt todellakin on varauduttu voidaan ajatella että esimerkiksi valtiollisiin kohteisiin ei ole tullut riskiä niin että ne voitaisiin toteuttaa miten on varauduttu

arvoisa rouva puhemies on hyvä asia että suomi jatkaa turvallisuuden edistämistä irakissa osallistumalla tähän tähän koulutusyhteistyöhön samanaikaisesti suomen asevienti lähi itään on moninkertaistunut viime vuosina monissa maissa käydään sotaa tai varustaudutaan sitä varten joten niin kuin kaikki tiedämme markkinoitahan siellä riittää ulkoministeriön asevalvonnan asevalvonnan yksiköstä yksiköstä on kerrottu että vientiä lähi idän maihin harkitaan aina tapauskohtaisesti koska kyseessä on niin kuin tiedämme konfliktiherkkä alue nämä suomen kauppakumppanit eivät kuitenkaan käytä aseita vain puolustukseen sen jälkeen kun aseet on toimitettu ne ovat aina loppukäyttäjän hallinnassa ja suomi voi korkeintaan valvoa että niitä käytetään sovitunlaisesti mutta siinä vaiheessa kun aseet on toimitettu kontrollia ei ole enää olemassa kysyn ulkoministeri soinilta miten kontrolloitte vientipäätöksiä tehtäessä mikä on kohdemaan sotatilanne ja miten kontrolloitte etteivät aseet päätyisi päätyisi vääriin käsiin

arvoisa puhemies edustaja laukkanen nosti esille tässä nämä suojelupoliisin seurannassa kohdehenkilöinä olevat noin kolmesataaviisikymmentä henkilöä heissä tietysti on todennäköisesti mukana myös muita henkilöitä merkittävältä osin kuin heitä jotka ovat taisteluihin osallistuneet näitä vierastaistelijoita palanneita terroristeja on se noin kaksikymmentä ja on mahdollista tietysti että tässä kolmessasadassaviidessäkymmenessä on myös muulla tavalla uhkaaviksi todettuja henkilöitä niin kuin nämä erilaiset elokuva teatteri

ovat esille tuoneet yksi tärkeä keino on tietysti se mikä tässä on tullut esille että meidän pitäisi pystyä tietysti estämään kyseisten henkilöiden palaaminen suomeen jos he poistuvat täältä mutta tietysti toinen on se että meidän pitäisi saada tietoa entistä nopeammin omien viranomaisten toimesta nyt me olemme liian paljon muiden maiden varassa esimerkiksi tiedustelun osalta oikeastaan nyt kysyisin kun täällä paikalla on edustaja salolainen joka on tässä tiedustelulainsäädäntöä valmistelevassa ryhmässä mukana minkälaisella aikataululla tämä on tarkoitus saada nyt sitten arkeen tuntuu että kello tikittää ja ja en nyt viitsi sanoa mikä siellä mahdollisesti päässä näkyy mutta mielelläni kuulisin kuulisin ja luulen että tämä laajemminkin kiinnostaa suomalaisia että tämä yksi tärkeä osa tässä terrori iskujen torjunnassa saataisiin kuntoon millä millä aikataululla tämä on etenemässä
vastauspuheenvuoro edustaja salolainen ja sitten
arvoisa puhemies meillähän on tällainen parlamentaarinen elin valmistelemassa tätä tiedustelulainsäädäntöä siis siinä tuloksena tulee olemaan sotilastiedustelulaki ja siviilitiedustelulaki meillä oli tänään viimeisin kokous juuri tästä asiasta ja siellä käsiteltiin muun muassa tätä aikataulukysymystä näyttää siltä että tämän vuoden loppuun mennessä kun nyt on siis lausunnot pyydetty ja niitä on saatu aivan näinä päivinä

tarkoituksena on saada lakiesitykset tänne eduskuntaan ja sitten se varsinainen käsittely olisi ensi vuoden aikana semmoisena erittäin tärkeänä päämääränä olisi saada nämä lait läpi ensi vuoden aikana sitten täällä eduskunnassa sen takia että jokainen päivä on tässä tärkeä

arvoisa rouva puhemies kiitän eduskuntaa ja salia hyvästä keskustelusta tämä on tärkeää että tässä vallitsee kansallinen yksimielisyys ja konsensus muutama kommentti edustajien puheenvuoroihin terrorismin torjunta on hyvin monipuolista on on verkostoja värväystä radikalisoitumisen estävää rahoitukseen puuttumista jatkuva seuranta nykyisillä resursseilla eikä oikeastaan ihan millään resursseilla ole mahdollista seurata jatkuvasti kolmeasataaviittäkymmentä ihmistä se on se on täysin mahdotonta mutta riskiprofilointia tietenkin tarvitaan ja meillä nämä ihmiset on tiedossa sitten on on uhkataso jota nyt suojelupoliisi päätti nostaa sen päätöksen tekee siis suojelupoliisi ja kyllä siihen syynsä on olemassa meillä uhkataso on kasvanut mutta täytyy myöskin muistaa sitten kun näihin uhkiin ja muihin reagoidaan muun

tiedustelulainsäädäntö ja muut että se on hyvin tarkka rajanveto kansalaisoikeuksien kansalaisvapauksien ihmisoikeuksien ja sitten yhteiskunnan turvallisuuden välillä ja tähän täytyy löytää tasapaino koska me emme halua tietenkään sitä että meidän elämäntapamme ja demokratiamme joutuvat alistumaan tällaisen terrorin edessä sitten me emme ole irrallinen saareke lontoon ja manchesterin terrori iskuissa kuoli yli kymmenen eu maan kansalaista eli isku tapahtuu se missä tahansa kohdistuu kaikkiin eurooppalaisiin myös meihin ja tämän takia on on

turvassa brysselissä tai lontoossa tai manchesterissa vaikka me osallistummekin tähän sen takia meidän inhimillinen vastuumme on siinä mukana sitten ihan lopuksi kommentti tähän edustaja östmanin asevientikysymykseen se on juuri näin kuin edustaja sanoi että katsotaan tarkasti tapauskohtaisesti tämä on muuten kyllä melko vaikeata eli eli yksiselitteisesti tietysti kun on sotaa ja muuta tällaista niin sinne ei viedä mutta otetaanpa nyt vaikka esimerkiksi jemen osa niistä joukoista jotka siellä avustavat on ikään kuin jemenin laillisen hallituksen joukoissa samalla tavalla kuin al assad on syyrian laillinen hallitsija valtaapitävä ja venäjä ikään kuin auttaa sitten heitä tämä on erittäin monimutkaista ja moraaliltaan moraaliltaan venyvää sitten tässä pahassa maailmassa on yksi asia se pystymmekö me kontrolloimaan tätä paremmin oman kautta myyvätkö

sitten italialaiset tai jotkut meidän puolustustarviketeollisuuttamme niille ketkä sitten ostavat mutta tämä edustaja östmanin huomio on tärkeä ja tähän meidän pitää jatkuvasti kiinnittää huomiota tapauskohtaisesti

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia käsittelyn pohjana on työelämä ja tasa arvovaliokunnan mietintö kuusi nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies kyseessä on määräaikainen kokeilu ja siihen liittyvä lainsäädäntö tässä kyse on siitä että kokeiluun mukaan tuleville kunnille tulisi vastuu julkisten työvoima ja tarjoamisesta tässä laissa on tarkemmin määritelty millä tavalla tätä voi tapahtua ja ja se on suunnattu erityisesti pitkäaikaistyöttömille laki on kannatettava ja valiokuntakin oli tyytyväinen siitä että tällainen kokeilu järjestetään mutta valiokunta piti sitä aikaa jona tulokset pitäisi tulla kokeilulle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta varsin lyhyenä

meillähän itse asiassa oli viime eduskuntakaudella kuntakokeilu joka oli varsin laaja ja josta tiedämme että siitä on tullut hyviä tuloksia tässä kokeilussa pyritään ikään kuin valmistautumaan maakuntahallintoon siten että on kuntakohtaisia kokeiluja ja maakuntakohtaisia kokeiluja ja ongelmallista on se että samaan aikaan on tehty jo päätökset siitä että mennään maakuntamalliin elikkä tavallaan tästä kokeilusta ei saada sitä tulosta mitä sillä ehkä ollaan lähdetty hakemaan

ne ovat siellä temin vastuulla ja te toimistoissa ja niin edelleen mutta sen sijaan moni työtön tarvitsee työllistymispalveluiden lisäksi enemmän ehkä sosiaalipuolen palveluita terveyspalveluita kuntoutuspalveluita ja ja vastaavia ja tämä kokonaisuus on hajallaan asiakkaan näkökulmasta rahat ovat eri rahakirstuissa vastuut ovat eri viranomaisilla ja sen vuoksi ei välttämättä aina saada palveluketjuja tällä kuntien vastuun lisäämisellä pyritään siihen että palveluketjut olisivat ehjempiä ja kokonaisia itse asiassa tähän liittyy myös asiakastietojärjestelmien uudistamista ja yhteiskäyttöä tämä on ollut yksi este sille miksi tieto ei aina ole kulkenut ja valiokunta pitääkin hyvänä sitä että kokeilussa synnytetään mahdollisuus käyttää työvoima ja elinkeinohallinnon asiakastietojärjestelmiä yhteisesti

joka on tarkoitettu niille työttömille joita nämä perinteisemmät työllistymispalvelut eli te hallinnon kontolla olevat työllistymispalvelut eivät auta työvoimapoliittiset toimet ja niin eteenpäin olipa sitten kyse palkkatuetusta työstä työvoimapoliittisesta koulutuksesta työkokeilusta tai vastaavasta

kunnan vastuulla ja sitä on pääsääntöisesti järjestetty kunnissa tässä valiokunta korostaa sitä että että tällä työelämäkokeilulla ei saa korvata esimerkiksi palkkatuettua työtä ja että on tärkeää kiinnittää huomiota työttömän tukemiseen ja motivointiin eikä niinkään käytettäisi sitä pakkoa ja karenssia minkä laki mahdollistaa

ja kokeiluun lähdetään kuntien omasta tahdosta esimerkiksi rauman porin seudulla alun perin oli ajatus että rauma ja pori molemmat ovat lähdössä tähän mutta kesken kesken matkan rauma päätti poiketa tieltä ja ilmoitti että se ei haluakaan osallistua tähän kokeiluun ja tästä on aiheutunut tiettyjä teknisiä muutoksia lainsäädäntöön toinen on ehkä vähän asiallisempi kun tässä laissa on kuvattu sitä kohderyhmää jolle tämä uusi työkokeilu tai kuntouttavan työtoiminnan muoto joka tapahtuisi sitten yrityksissä on tarkoitettu niin laissa lukee että se on tarkoitettu ihmisille jotka palaavat työmarkkinoille

hyväksyi lisäksi perustuslakivaliokunta kiinnitti huomiota siihen että tässä hallituksen esityksessä lähdettiin siitä että jos ihminen on kuntouttavassa työtoiminnassa hänelle kuuluu matkakorvaukset ja tietyt korvaukset mutta jos hän on taas yritysten yritysten puolella työelämäkokeilussa niin nämä eivät kuuluisikaan tässä perustuslakivaliokunta vaati selväpiirteisempää lainsäädäntöä ja perusteluja että on niin siihen pitää olla perusteltu syy valiokunta ei lähtenyt etsimään perusteltua syytä vaan esittää tässä mietinnössänsä että molemmille maksetaan matkakorvaukset samojen pelisääntöjen mukaisesti koska se lisää näiden toimenpiteiden kohteena olevien ihmisten yhdenvertaisuutta

valiokunta esitti myös aika voimakasta kritiikkiä tämän kokeilun arvioinnista siitä että saadun selvityksen mukaan tässä kokeilussa kohderyhmiä tai kokeilun toteutustapaa siihen hakeutumisvaiheessa ei ole määritelty yksityiskohtaisesti tässä on sinänsä taustalla hyvä ajatus koska ajatellaan että kokeilussa voi syntyä innovatiivisia ratkaisuja ja kunnat ovat itse saaneet vaikuttaa siihen mitä he kokeilevat mutta toisaalta se aiheuttaa sen että ei voida arvioida sitä miten tämä kokeilu sitten tuottaa esimerkiksi työllisyyshyötyjä tai palveluiden tehostumista koska meillä on erilaisia ryhmiä niitä ei voida vertailla keskenään tästä valiokunta totesi että se pitää hyvänä että valtioneuvosto on käynnistänyt kokeilujen vaikutusten arviointia varten erillisen tutkimushankkeen mutta katsoo tässä tapauksessa että tässä hallituksen esityksessä kuvattu koeasetelma ei ehdotetussa muodossa ole kovinkaan hyödyllinen työllisyysvaikutusten ja palvelujen tehostumisen arvioinnissa se ei tarjoa luotettavaa arviota esimerkiksi siitä kuinka monta henkilöä kokeilu auttoi työllistymään tai paljonko erilaiset palvelut tehostuivat kokeilun ansiosta

tämä oli siis valiokunnan enemmistön kanta tähän on jätetty pääsääntöisesti kritisoidaan sitä että tämä kuntouttava työtoiminta laajennetaan työelämäkokeiluna yrityksiin ja näissä vastalauseissa on esitetty poistettavaksi ne pykälät jotka tämän mahdollistavat

arvoisa puhemies

työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun tarjoamiseen aktivointisuunnitteluun ja kuntoutukseen kokeilualueilla te toimisto ei siis osallistuisi kohderyhmän osalta monialaisten yhteispalvelujen toimeenpanoon eikä aktivointisuunnitelman ja kuntoutussuunnitelman laatimiseen lakiesityksen mukaan kokeilu alkaisi elokuussa kaksituhattaseitsemäntoista ja päättyisi vuoden kaksituhattakahdeksantoista lopussa kuntalähtöisyys vaikeasti työllistettävien palveluissa on hyvä asia ja viime hallituskaudella olleista kuntakokeiluista saimme erinomaisia tuloksia eri puolilla suomea tämän kokeilun kesto on niin lyhyt että tulokset eivät olla kovin yleistettäviä esitetty koeasetelma ei myöskään ole kovin hyödyllinen työllisyysvaikutusten tai palvelujen tehostumisen arvioimiseksi arvioimiseksi toisaalta myös kokeilun ajankohta on outo sillä hallitushan esittää toisaalta että jatkossa työllisyyspalvelujen paikka olisi maakunnissa eikä kunnissa itse toivon todella että vaikeasti työllistettävien palvelut voisivat jatkossakin olla kuntavetoisia kokeilun työelämälähtöisyys on kuitenkin kuitenkin perusteltua ja kokonaisvaltaisten asiakaslähtöisten työllisyyttä edistävien palvelujen kehittäminen ja kokeilu ovat aina kannatettavia lyhyen kokeilujakson lisäksi lakiesityksessä on kuitenkin toinenkin asia jota me sosiaalidemokraatit emme voi hyväksyä ja se on kuntouttavan työtoiminnan korvaaminen niin sanotulla työelämäkokeilulla työelämäkokeilun tavoitteena on kokeilla palvelua joka soveltuisi sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien vuoksi julkisten työvoimapalveluiden ulkopuolelle jääville ehdotuksen mukaan työelämäkokeilua saisi järjestää myös yrityksissä kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu henkilöille jotka eivät ole työkykyisiä eli jotka eivät ole kykeneviä tavanomaisiin työvoimapoliittisiin toimiin esimerkiksi palkkatuettuun työhön työkokeiluun tai koulutukseen

lakiehdotuksesta ja lisäksi esitämme kokeiluajan pidentämistä

arvoisa puhemies jatkan siitä mihin edellinen puhuja jäi

tähän esitykseen vasemmistoliiton vastalauseen joka sisällöllisesti on pitkälti samanlainen kuin sosiaalidemokraattien ja vihreiden vastalause mutta perustelee hieman tarkemmin niitä syitä minkä takia työelämäkokeilu ei ole hyvä idea me kävimme kuitenkin verraten huolellisen asiantuntijakuulemisen myös työelämäkokeilun osalta ja

kaikki meidän kuultavamme suhtautuivat joko kielteisesti tai sitten hyvin skeptisesti siihen ajatukseen että työelämäkokeilu tulisi käytännössä nämä epäilyt tämän hankkeen realistisuudesta liittyivät siihen että ei ole kovin todennäköistä että yritykset olisivat kovin innokkaita osallistumaan työelämäkokeiluun vasta muutama tunti sitten tässä salissa keskusteltiin siitä mitenkä yrityksiin on jo tulossa melkoinen joukko uusia opiskelijoita ammatillisen koulutuksen puolelta koulutettaviksi

kun hallituksen toimesta yrityksille kaavaillaan niin paljon muita töitä jääkö siihen elinkeinoelämän pyörittämiseen enää paukkuja lainkaan eli asiantuntijamme olivat sitä mieltä että tämä kokeilu menestyksekkäänäkin tulisi jäämään marginaaliseksi toinen ongelma mikä tähän kokeiluun liittyy on se että näiltä alueilta joilla työelämäkokeilua toteutetaan kuntouttava työtoiminta lakkautetaan ainakin siksi ajaksi kokonaan

ja jotka itse henkilökohtaisesti kokevat että siitä on ollut heidän elämänhallintansa ja ja arkensa kannalta kovasti hyötyä on sääli jos meillä on kokonaisia kuntia joissa ihmisillä jotka kuntouttavaan työtoimintaan haluavat ei ole siihen mahdollisuutta ja se on tokikin myös myös

yhdenvertaisuuskysymys kolmas ongelma mikä tähän tähän työelämäkokeiluun liittyy on se että jo nyt me tiedämme että kuntouttavassa työtoiminnassa on paljon vääriä ihmisiä siis niitä jotka eivät sinne halua ja niitä jotka eivät sinne kuulu kuntouttava työtoiminta on on lain esitöiden mukaan varattu ainoastaan sellaisille henkilöille joiden tilanteeseen ja kuntoon ei sovi työssäkäynti edes osatyökykyisenä

jos mennään niin kuin laissa laissa sanotaan ja ja työelämäkokeilu on tarkoitus kohdentaa todellakin tälle ryhmälle eli sille ryhmälle joka aikaisemmin on käynyt kuntouttavassa työtoiminnassa se tarkoittaa että meillä tulevaisuudessa on työpaikoilla ihmisiä joilla ei ole voimavaroja joilla ei ole resursseja edes työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin osallistumiseen ainoa asia mikä tässä työelämäkokeilussa on uutta on se että nyt näitä ihmisiä voidaan sinne työpaikoille tai aitoihin työympäristöihin niin kuin laissa sanotaan pakottaa

siihen halukkaita miettikääpä itse omalta kohdaltanne että jos tässä talossa päätettäisiin säätää laki että jokaisen tietyn painoindeksin ylittävän pitäisi sakon uhalla osallistua painonvartijoihin niin kuinka motivoivaa se olisi kuinka hyvin se toimisi ja kuitenkin kysymys on kuntoutuksesta siinäkin kysymys on on paremman terveyden paremman elämänhallinnan tavoittelusta minkä takia meillä on joku ryhmä jonka kohdalla toimeentulon toimeentulon menettämisen uhalla voidaan pakottaa kuntoutukseen vaikka yleisesti meillä että se on epäreilua ei niin voi toimia ja olisi aivan pölkkypäistä niin toimia koska ei missään tapauksessa ihminen kuntoudu pakottamalla ihan viimeiseksi vastustan tätä työelämäkokeilua sen takia että meillä on jo pitkään pyritty meidän työvoimapoliittisissa toimissa sellaiseen linjaukseen että silloin kun mennään työpaikoille ja silloin kun tarkoituksena on oikeasti tehdä siellä töitä silloin siitä maksetaan myös palkka

että on mitenkään yhteiskunnan rakenteiden etujen mukaista että me tuotamme paljon sellaisia ryhmiä työmarkkinoille jotka tekevät työtä pakotettuina ja joille ei sitä palkkaa makseta arvoisa puhemies ihan loppuun haluaisin todeta että eilen tässä salissa puhuttiin työn murroksesta ja työn tulevaisuudesta ja lähes kaikki edustajakollegat jotka puheenvuoron silloin käyttivät olivat miehiä nyt kun tässä katselin tätä tätä puhujalistaa niin silloin kun me puhumme työvoimapolitiikasta kaikki puheenvuoron pyytäneet näyttävät olevan naisoletettuja minun mielestäni tämä on kiinnostava yksityiskohta miten työstä puhutaan miesten ja naisten tapaisesti

arvoisa rouva puhemies ainakin hetki sitten olin vielä

on juuri nyt puheenvuoro työttömyys on suomessa kymmenen pilkku seitsemän prosenttia luku on todella korkea vaikka näen ne monet puutteet tässä laissa ja kokeilussa ja tuntuu jopa että täällä on näitä pakottamisen elementtejä ja palkattoman työn lisäämistä silti pidän arvokkaana sitä että uusia vaihtoehtoja tuodaan työllisyyden parantamiseksi ehkä suurin puute tässä esityksessä on juuri tämä kuntouttavasta työstä luopuminen ja sen korvaaminen työkokeilulla kun itse olen tällaisessa järjestötoiminnassa mukana jossa on vuosittain niin sanotuilla välityömarkkinoilla

on kuntouttavassa työssä ja osa työllisyystuettuja ja näen sen prosessin siellä niin tietyllä tavalla kyllä allekirjoitan myös sellaisen näkemyksen että on paljon niitä ihmisiä jotka eivät halua tehdä työtä ja näiden ihmisten ehkä uudenlaiseksi aktivoinniksi tämä esitys saattaa tuoda pienen mahdollisuuden mennä siihen työelämään uudestaan mukaan tämä että korvauksetta teetetään työtä on kyllä suuri puute pohdin tässä tätä toista vastalausetta että josko sitten äänestyksen tullessa saattaisin siihen tulla mukaan mutta sitä vielä harkitsen ryhmäni kanssa

arvoisa rouva puhemies on sinänsä kunnioitettavaa että tällä hallituksella on selkeä into erilaisiin kokeiluihin sille pitää nostaa peukkua mutta pientä malttia alkaa toivoa näiden kokeilujen kanssa kun muistaa että vasta tämän vuoden alussa meillä tuli työttömille kolmen kuukauden välein tapahtuvat haastattelut ja kun näistäkään haastatteluista ei vielä ole saatu kunnon tulosta suurin piirtein puolet työttömistä on ehditty haastatella vasta kerran kun tässä kohtaa kaikki olisi pitänyt haastatella jo kahteen kertaan nyt tämäkin osoittautuu vain lyhyeksi kokeiluksi joka aiotaan lopettaa vuoden lopussa ja työttömien aktivointimalliin no nyt me puhumme työelämäkokeilusta joka on sitten ihan ihan oma kokeilunsa mutta ihan kauhean suosiollisesti siihenkään ei voi suhtautua sillä se se on hyvin ongelmallinen kokeilu on erittäin lyhyt se näyttäytyy asiakkaille sekavana eikä se salli hyödyntää muita kuntouttavia toimia yhtä ongelmallinen se on myöskin yritysten näkökulmasta juuri eilen juttelin erään yrittäjän kanssa joka sanoi että miten tässä tilanteessa oikein pitäisi toimia kun nyt minulle ehdotetaan harkittavaksi oppisopimuslaisen ottoa koulutussopimuslaisen ottoa olisi tulossa myös rekrytointikokeiluun joku henkilö ja nyt pitää harkita sitten vielä työelämäkokeiluakin eli yrittäjätkin alkavat olla kohtuullisen kohtuullisen sekavalla mielialalla näiden kokeilujen ja erilaisten palkattomien harjoittelujen työkokeilujen keskellä olemme kuulleet valiokunnassa hyvin monia ammattilaisia hyvin monia asiantuntijoita tämän tiimoilta ja kuten täällä on jo kerrottu oikeastaan kukaan ei ole kauheasti pystynyt tätä kannattamaan tai ainakaan näkemään tätä ongelmattomana

tarvitsevat monenlaisia palveluja monenlaista apua ja tukea ongelma tässä tässä työelämäkokeilussa on se että nyt he saisivat sitä työkokemusta yrityksistä mutta muu palvelutarjonta olisi mahdottomuus kun me puhumme vaikeasti työllistettävistä pitkäaikaistyöttömistä kannattaa muistaa että sillä porukalla on paljon ongelmia siellä on päihdeongelmia siellä on mielenterveysongelmia ja niilläkin joilla ei ole tällaisia diagnosoituja ongelmia on usein elämänhallinnan ongelmia tai ainakin voimakkaita kokemuksia kyykytyksestä kyykytyksestä työelämässä

ikään kuin motivoitumaan paremmin tässä äsken kuulimme että kaikki eivät ole työelämästä eivätkä töistä kiinnostuneita minun on vaikea kuvitella miten pakottamalla työelämäkokeiluun joka on siis palkaton sitä motivaatiota saadaan kasvatettua tosin kuten on sanottu on vaikeaa ymmärtää myös sitä miten miten se voisi yrityksiä kiinnostaa yritys ottaa melkoisen riskin ja melkoisen taakan yrittäessään ohjata ilman muuta tukea tällaisia henkilöitä me kuulimme myöskin valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen johtavaa ekonomistia ja hänen kiteytyksensä tästä kokeilusta on aika selkeää tekstiä hän sanoo näin kaavailtu kokeilu ei seuraa yhtäkään vakiintunutta toteuttamisohjeistusta koeasetelma ei nykymuodossaan ole kovinkaan hyödyllinen työllisyysvaikutusten tai palveluiden tehostumisen arvioimiseksi se ei tarjoa objektiivista arviota vaikkapa siitä montako henkilöä kokeiltava interventio auttoi työllistymään tai paljonko erilaiset palvelut tehostuivat tehostuivat intervention ansiosta kokeilun seuranta jää pitkälti subjektiivisten haastatteluiden ja prosessiarvioiden varaan niiden toteuttamiseen ei välttämättä edes tarvittaisi raskasta kokeilua kyselyt kyettäisiin aivan yhtä hyvin toteuttamaan aluekehittämis ja palvelulain voimaan tultua

arvoisa puhemies

korostuu meidän lainsäädäntömme taso tällä hetkellä asiat näyttävät paperilla hyviltä niin tämäkin näyttää kaikenlaiset millä pyritään saamaan pitkäaikaistyöttömät takaisin työelämään takaisin yhteiskuntaan ovat hyviä asioita ja näyttävät paperilla hyviltä mutta kun meillä tässä talossa on mahdollisuus käyttää asiantuntijoita ja kuten valiokunnan puheenjohtaja tuossa kertoi asiantuntijoita on on myös käytetty ja asiantuntijat ovat kertoneet mitä mieltä he tässä ovat niin minusta alkaa tuntua siltä istummeko me turhaan valiokunnassa kuuntelemassa asiantuntijoita jos hallitus ei koskaan ota asiantuntijalausuntoja huomioon onko nyt käynyt niin että hallitus ohjeistaa oman porukkansa sellaisten esitysten taakse mitkä hallitus esittää siten että valiokunnissa ei oteta huomioon sitä mitä asiantuntijat sanovat tässäkin olisi kannattanut ottaa huomioon niin tämä asia olisi huomattavasti parempi

täällä sanotaan että ihmiset eivät halua tehdä työtä ja sanotaan että sellaiset ihmiset pitää saada työhön ei ensin pitää selvittää se miksi ihminen ei halua ottaa työtä vastaan miksi hän ei halua tulla kotoaan ulos tai miksi hän ei halua tulla ulkoa sisälle onko hänellä mahdollisesti addiktio mitä työvoimaviranomainen ei tiedä eikä päällepäin näe onko hän narkomaani onko hän lääkkeiden väärinkäyttäjä onko hän alkoholisti onko hänellä psyykkisiä ongelmia onko hän masentunut nämä asiat pitäisi selvittää ennen kuin lyödään leima sinä laiska paha ihminen et tee yhtään mitään ihminen on luotu siten että kaksi on kättä kaksi on jalkaa kaikilla niillä jotakin tehdä hän taitaa mutta jos ei halua tehdä niin mikä on syy siihen sieltä löytyy joku tai sitten se voi olla ihan tämän salin säätämä asia eli kannustinloukku niitä piti purkaa kun tämä hallitusohjelma tehtiin niistä mainitaan useammassa kohdassa mutta kovin on heikosti tuo purkutoimenpide onnistunut sen sijaan on tullut lisää karensseja on tullut lisää sanktioita on tullut lisää pakotteita

sen verran vielä tästä mistä salissa on aikaisemmin tänään puhuttu

jossa tosiaan sitten korostettiin sitä että kyllä työnantajat haluavat tehdä ja ottaa näitä opiskelijoita sinne koska jokaisesta suoritetusta tutkinnosta maksetaan mitä ihmettä ymmärtääkseni yritystoimintaa yritystoimintaa tehdään sen takia että tämä maa pyörisi jotta yrittäjä pärjäisi ja jotta yrittäjä pystyisi palkkaamaan työntekijöitä sellaisella palkalla jolla elää jotta tämän maan vienti vetäisi jotta meillä olisi sitä rahaa joka tulisi tuolta ulkomailta tänne onko tässä nytten tarkoitus että valtio ryhtyy tukemaan kaikkea yritystoimintaa maksaa milloin mistäkin tekemisestä siitä että oppilas saa jonkun jonkun tason suoritettua silloin ei tarvitse harjoittaa yritystoimintaa sitä kutsutaan koulutustoiminnaksi jostain kumman syystä tuntuu nyt siltä että nyt on pahasti pahasti puurot ja vellit sekaisin voin rehellisesti sanoa että minä olen hirvittävän pahoillani että käytän tällaisen puheenvuoron mutta minä olen todella hämilläni hämilläni nyt kannattaa katsoa mitä tässä hallituksen esityksessä on ja miettiä sitten mitä nappia painaa kun tästä tullaan äänestämään varmasti tulen olemaan vastalauseitten takana

arvoisa rouva puhemies kun tässä viitattiin puheenvuorooni tästä työhön pakottamisesta tai sinnepäin niin ymmärrän kyllä nämä vastapuheenvuorot mutta esimerkiksi eräässä yhdistyksessä meille tulee paljon suoraan vankilasta kuntoutettavia työntekijöitä he ovat kaksi kolme vuotta istuneet vankilassa jossa heidät on pakotettu vastaanottamaan työtä siitä siellä voi kieltäytyä mutta se on sen yhteisön kannalta merkittävää että siellä on töissä kun he sitten vapautuvat heidän ensimmäinen tavoitteensa on päästä työhön ja kun he pääsevät johonkin tämmöiseen tuettuun toimintaan mukaan niin olemme nähneet useassa tapauksessa heidän myös päätyvän työmarkkinoille että en niin mustavalkoisena pitäisi tätä vaan säilyttäisin tämän keskustelun avoimena että on monenlaisia vaihtoehtoja

kun vankiloista ja vankilatyöstä puhutaan vankilassa on sellainen ongelma että siellä ei ole työtä siellä on joillekuille siivoamista on joillekuille pyykinpesua tai muuta vastaavaa mutta läheskään kaikki jotka haluaisivat tehdä työtä siellä eivät sitä saa valitettavasti sen lisäksi kannattaa tutustua vähän siihen mihin henkilöt menevät kun he vankilasta tulevat mehän tiedämme että suomen vankilat ovat pääsääntöisesti kuivia paikkoja joissa päihteitä ei ole siitä huolimatta jokaisessa laitoksessa on päihteetön osasto tässä on pieni ristiriita tästä seuraa se että monet ihmiset tullessaan kivitalosta takaisin siviiliin tulevat sinne järvenpään sosiaalisairaalan kautta tai jonkun muun katkopaikan kautta johtuen siitä että he ovat addiktoituneita ei silti että se tarkoittaisi sitä että heitä ei saisi ottaa työhön totta kai pitää ottaa työhön ja kuntouttavaan työtoimintaan ja niin päin pois mutta ei saa käydä niin että se vie varsinaiselta palkkatyöltä

arvoisa puhemies kun tuo ensimmäinen puheenvuoro oli valiokunnan enemmistön kannan

kokeillaanko huvikseen vai tositarkoituksella no miksi maakunta ja markkinat me tiedämme että että hallitus suunnittelee maakuntamalliin menemistä jossa työvoimapalvelut on ajatus suunnata markkinoille siten että työhallinnon henkilöstöstä kahdeksankymmentä viiva kahdeksankymmentäviisi joissain arvioissa jopa yhdeksänkymmentäviisi prosenttia siirtyisi sitten niihin tuleviin yrityksiin tuottamaan näitä palveluita

tässä kokeilussa viime kaudella on arvioitu niin on näkyvissä selvä trendi että niissä kunnissa joissa kokeilu oli käynnissä pitkäaikaistyöttömyys aleni enemmän kuin muissa kunnissa en tiedä kuinka oikea ja relevantti tai tai tarkoituksenmukainen tuo kokeiluasetelma on ollut mutta sen tiedän että tällainen korrelaatio löytyy siinä mielessä voisi sanoa että kunnissa on herätty pitkäaikaistyöttömyyden ongelmaan ja siellä on löydetty myös jonkinlaisia ratkaisuja vaikka tuo lainsäädäntö ei vielä niin paljon vapauksia antanutkaan kuin tämä kokeilu antaisi no entä sitten kuntoutus motivoimalla vai pakottamalla silloin kun kuntouttavan työtoiminnan lainsäädäntöä rakennettiin vastustin itse sitä pakkoa joka siihen oli kytketty en sitä että meillä on kuntouttava työtoiminta vaan sitä että kuntoutukseen pakotetaan en usko siihen että ihminen oppii pakolla enkä usko myöskään siihen että ihminen kuntoutuu pakolla vaan meidän on löydettävä ja synnytettävä se motivaatio ja autettava sitä syntymään jotta kuntoutus voi lähteä liikkeelle

laaja haastattelu joka koski sekä te toimistoja että järjestökenttää ja ja niitä toimijoita jotka täällä työvoimapolitiikan ja välityömarkkinoiden ympäristössä toimivat se osoitti selvästi että meillä hyvin usein käy niin että ihminen on päässyt palkkatuella joko järjestöön tai yritykseen tai jonnekin ja kun tuo palkkatukijakso loppuu sitten hänet ohjataankin kuntouttavaan työtoimintaan hän on ensin ollut työmarkkinakelpoinen ja palkkaan oikeutettu ja ikään kuin kyennyt antamaan oman työpanoksensa tosin hieman tuottavuus alentuneena alentuneena ja sen vuoksi saanut palkkatukea kun selvitettiin mitä ovat ne syyt miksi palkkatuelta ikään kuin palataan polun alkuun ja kuntouttavaan työtoimintaan niin joskus oli kyse siitä että ihmisen elämässä on tapahtunut joku romahdus oikeasti joku sellainen tilanne joka aiheuttaa sen että työkyky on heikentynyt ja kaivataan sitä kuntoutusta mutta valtaosassa tilanteista kyse oli siitä että rahaa ei ollut palkkatukeen oli se kunnan raha jota voitiin käyttää kuntouttavaan työtoimintaan mutta ei ollut te hallinnon rahoja palkkatuettuun työhön tästä johtopäätöksenä itse esitin sitä että kun kunnissa on sosiaali ja terveyspolitiikka sinne pitäisi viedä myös vaikeasti työllistyvien työvoimapolitiikka siten että rahat olisivat samassa säkissä jolloin sen asiakkaan näkökulmasta voitaisiin hakea oikea toimenpide eikä olisi siten että katsotaan missä pussissa on rahaa ja sillä perusteella valitaan toimenpide

olen työuskovainen ihminen ja minusta on aivan oikein että jos ihmiselle tarjotaan palkkatuettua työtä niin silloin tuo tarjous voidaan tehdä karenssin uhalla koska työhön pitää mennä ajattelen niin jos työtä on tarjolla ja työkykyä on olemassa mutta kuntoutus on eri asia uskon myös siihen että jos ihminen ikään kuin pakotetaan kuntoutukseen yritykseen jossa hän tekee usein myös hyvin työn kaltaista toimintaa siten että vieressä joku toinen saattaa tehdä sitä samaa asiaa tai lähes samaa asiaa palkkatuella niin ollaan aika lailla työtä ja työn arvoa rapauttavassa toimintakulttuurissa senkin takia on tärkeää katsoa mikä on työtä ja mikä on jotakin muuta

hallitus on mainostanut että rekrykokeilu on yksi sen uusista innovaatioista työvoimapolitiikan puolella haastattelut kolmen kuukauden välein ovat olleet suuria työllisyystekoja ja passiivisen työmarkkinatuen aktiivikäyttö on ollut uusi suuri innovaatio minusta nämä kaikki kolme asiaa ovat kokeilemisen arvoisia ja kannatan niitä mutta miksi sitten nämä kaikki kolme asiaa puuttuvat hallituksen kasvupalvelulainsäädännöstä joka tällä hetkellä on lausunnolla toivon että ne todellakin lausunnon jälkeen sinne otetaan mutta siinä

maakunnat tulevat täysimääräisesti vasta myöhemmin käyttöön olisi järkevää pidentää tätä kokeilua jotta näkisimme mitkä sen tulokset ovat niin kuin tässä hyvin kuvattiin työllisyysvaikutusten

arvoisa puhemies kuten muun muassa edustaja kontula täällä totesi valiokunnassa ei löytynyt asiantuntijoilta edes työelämän edustajilta tai työnantajien edustajilta kovin suurta uskoa tämän kokeilun järkevyyteen

psykososiaalista kuntoutusta päihdekuntoutusta jopa elämänhallintataitojen opettelua jostain syystä esimerkiksi välityömarkkinoiden merkitystä ei osana tätä työllistymisvalmiuksien edistämistä aina nähdä ja jos välityömarkkinat ajetaan alas meiltä kyllä poistuu todella tärkeä työkalu auttaa ihmisiä kuntoutumaan oman elämän hallintaan yhteiskunnan merkityksellisenä jäsenenä olemiseen ja ja myöskin sitten työelämään sinne avoimille työmarkkinoille arvoisa puhemies minä olin eilen täällä edustaja kontulan kanssa puhumassa siitä tulevaisuusselonteosta oli siellä muutama muutama nainen ja totesin jo eilen siinä puheessani että kappas kummaa siinäkään raportissa ei puhuta mitään osatyökykyisistä henkilöistä ikään kuin heitä ei tulevaisuuden työelämässä olisi lainkaan minä olen paljon nyt miettinyt viime aikoina sitä mitä kuulin professori mikko mäntysaaren kysyvän pari viikkoa sitten että olemmeko me siirtyneet työttömyyden torjumisesta työttömien torjuntaan

arvoisa puhemies muutama sana tästä työhaluttomuuskeskustelusta joka tässä salissa aina tuon tuostakin viriää hämmästyttävän usein ottaen huomioon että mikään tutkimus ei tue ajatusta siitä että suomalaiset olisivat

laajenevassa määrin myös kansassa muutenkin on voimakas huoli muiden työhaluista eli työhaluttomuus ilmiönä ei näytä olevan totta mutta sen sijaan huoli työhaluttomuudesta on totta ja minä kiinnitän tähän nyt erityisesti huomiota sen takia että tuntuu että tämä hyvin vahvasti ohjaa meidän työvoimapolitiikkaa aivan turhan vahvasti kun meillä kuitenkin kaikki evidenssi näyttää että jos siellä joku joku työhaluton onkin niin missään tapauksessa kysymys ei ole tilastollisesti niin merkittävästä ihmisestä

lauantaina saaneet lottovoiton tällaisessa maassa me olemme huolissamme siitä että ihmiset eivät halua tehdä töitä pikemminkin minä henkilökohtaisesti olisin sitä mieltä että vähän vähemmän työteliäisyyttä ja säntillisyyttä voisi tehdä tosi hyvää meidän elinkeinoelämälle ehkä me silloin siitä tuoteparannusmoodista tekemään niitä aidosti uusia innovaatioita joita suomessa syntyy huomattavasti vähemmän kuin meidän verrokkimaissamme ennen kaikkea pieni pinkokulttuurista rentoutuminen auttaisi varmasti meidän työvoimapolitiikkaa sellaiseen suuntaan että se olisi tehokkaampaa ja järkevämpää sen työttömän näkökulmasta minä henkilökohtaisesti olen sitä mieltä että kaikki työvoimapoliittiset toimenpiteet ovat kokeilemisen arvoisia niin kauan vapaaehtoisuuteen tästä syystä kannatin esimerkiksi rekrykokeilua en siihen uskonut minusta se oli hölmö idea mutta ajattelin että jos tämä nyt jonkun kohdalla toimii niin mikä minä olen estämään sitä kokeilemasta no toistaiseksi rekrykokeilu on jäänyt hyvin vähälle suosiolle mutta eipä siitä kyllä kenellekään mitään haittaakaan ole ollut sen sijaan se mitä minä en kannata on se että ihmisiä määrätään pakotetaan minimitoimeentuloturvan menettämisen uhalla sellaisiin töihin joihin heillä ei

ole kykyjä voimia ja mahdollisuuksia jos henkilö ei mene kuntouttavaan työtoimintaan tai tässä tapauksessa jatkossa työelämäkokeiluun häneltä voidaan ensin viedä se työttömyysturva mutta sen lisäksi häneltä voidaan viedä siitä hänen neljänsadankahdeksankymmenenseitsemän euron euron toimeentulotuestaan ensin kaksikymmentä prosenttia ja ja sitten jos hän sanoo ei toisen kerran niin sitten vielä toiset kaksikymmentä prosenttia meillä on ihmisiä jotka ovat eläneet tässä maassa pitkään kahdellasadallayhdeksälläkymmenelläkahdella eurolla kuussa kahdellasadallayhdeksälläkymmenelläkahdella eurolla ja se on kaikkien mielestä ihan fine minä

koska hänellä ei ollut kykyä selvittää miksi sitä rahaa tuli sossusta niin vähän hän on sinnitellyt syömällä sitten niitä halvimpia ruokia ja ja jättämällä vihannekset pois kuukausikaupalla ja luuli että näin vain kuuluu olla että tämä on se osuus minkä yhteiskunta hänelle antaa

tapaamiseen johonka osallistumiseen hänelle oli jätetty määräys hänen tukiaan oli vain pienennetty mutta kukaan ei ollut vaivautunut selittämään mistä lopulta oli kysymys henkilö on kyllä työhaluinen mutta hän tarvitsisi vähän enemmän muutakin tukea kuin sen että hänelle laitetaan lappu kotiin että nyt sitten saat siitä pienestä toimeentulotuesta vain kuusikymmentä prosenttia ei ei maailma sillä lailla muutu eivät ihmiset toimi sillä lailla työttömät ovat ihan samanlaisia ihmisiä kuin kaikki muutkin heihin auttavat ihan samat kannustimet kuin kaikkiin muihinkin se että ihmisiä kuritetaan nälässä ei ole koskaan ollut tehokas tapa motivoida yhtään ketään

ja tavoitteiden mukaista loppuun vielä ihan muutama sana näistä kokeiluista minusta on hienoa että kokeillaan erilaisia asioita mutta nyt tämä meidän kokeilukulttuuri etenee ihan väärään suuntaan meillä käynnistetään hirveästi kokeiluja joissa virkamiehet joilla ei ole kompetenssia tutkimukselliseen valmisteluun valmistelevat nämä kokeilut hyvin pitkälle tutkijat otetaan mukaan sitten siinä vaiheessa kun

päärakennustelineet on jo pystytetty mahdollisesti siinä vaiheessa kun kokeilu on jo jatkunut aika pitkään ja voi olla että vielä tässäkään vaiheessa näille tutkijoille ei ei pystytä edes sanomaan mitä tässä nyt halutaan kokeilla mikä on se tutkimuskysymys johon heidän pitäisi saada jos halutaan kokeilla asioita tutkijaryhmän on oltava mukana jo silloin kun sitä kokeilua suunnitellaan ja on oltava joku käsitys mitä tällä kokeilulla halutaan saada selville mitä tässä halutaan kokeilla sen jälkeen on oltava riittävä resursointi ja suunnitelma siitä miten siitä kokeilusta kerätään dataa ja sitten lopuksi joku suunnitelma mitä sillä kerätyllä tiedolla aiotaan tehdä nyt tässä kyseisessä pykälässä kaikki nämä kolme osa aluetta ongelma tässä on se että tämä ei ole suinkaan ainoa näin huonosti vedetty kokeilu

on hyvä että järjestetään näitä kokeiluja joiden tavoitteena on saada ihmisille töitä ja ihminen tempaistuksi tempaistuksi sieltä työttömyyden ja toimettomuuden putkesta pois sen arvioinnin onko se pakottamista tai kehottamista tai peräti houkuttelemista jätän viisaammille mutta kaiken tämän takana kuitenkin on se että ihminen saadaan aktivoinnin piiriin jollakin keinolla ja tätä vartenhan meillä on tietysti työvoimaviranomaiset joiltakin osin sittenhän on monia kansalaisjärjestöjä

tällä keinoin ihmisiä on saatu liikkeelle ja moni heistä on jopa työllistynyt ajatelkaapa näitä ihmisiä sitten myöhemmällä iällä kun aikanaan heidän eläkeikänsä koittaa ellei ole työaikana hankittua eläketurvaa se heidän tämänhetkinen heikko taloudellinen asemansa kärjistyy vielä eläkeaikana kun sitten varsinkaan ei ole niitä tuloja kun vähistä työtuloista on maksettu aikanaan pieniä eläkevakuutusmaksuja se eläke mikä tulee aikanaan on todella pieni tämän takia yhteiskunta tekee tätä aktivointitoimenpidettä ja ainoa tehokas aktivointitoimenpide minun mielestäni on se että me saamme suomalaisen työelämän pyörimään niin tehokkaasti että työpaikkoja syntyy uutta työtä syntyy eri puolille suomea ja tarjontaa työpaikoista on jopa niin että työnantajat tarjoavat

puhemies on kyllä todella tärkeää että myös työllisyyden hoidon ja ja työllistymisen edistämiseksi tehdään näitä kokeiluja kun ne tulokset tosiaan hallituskauden jälkeen olivat että työttömiä oli noin sadantuhannen enemmän ja pitkäaikaistyöttömyys vain lisääntyi on erittäin tärkeää että nyt kunnat ovat tässä kokeilun piirissä tehdään tätä monialaista yhteistyötä meillä on pitkäaikainen kokemus paltamon kunnassa siitä kun vastaamme tällä hetkellä neljän kunnan työllisyyden hoidosta ainoana kuntana

esimerkiksi työterveyshuolto ja silloin aikanaan kokeilussa joka oli hyvä kokeilu ikävä kyllä silloinen työministeriö vain teilasi suoraan jo ennen sen loppumista että sitä ei jatketa oli nimenomaan tarkoituksena se että kannustetaan ihmisiä ottamaan työtä vastaan ja koottiin nämä erilaiset sosiaaliturvan muodot yhtenäiseksi palkaksi jotta ihmisille myös sitä eläkettä kertyisi tämä oli hyvä ja aktivoiva malli ja siinä olisi enemmän ja vahvemmin yrittäjien pitänyt olla mukana mikä olisi erityisen tärkeätä on se että nyt työllisyyden hoidossa ja näissä työllistymisen tuissa löydettäisiin niitä malleja nimenomaan työnantajien kanssa löytää niitä hyviä työntekijöitä kun siinä on ollut vaikeuksia nimenomaan

ja meidän sosiaaliturvajärjestelmä ja työttömyysturvajärjestelmä on ollut sellainen että se on kyllä passivoinut selkeästi suomalaisia meillä on esimerkiksi kolmannen sukupolven työttömiä tällä hetkellä jotka ovat itse todenneet että ei kannata lähteä töihin kun kotiin saa enemmän rahaa

puhemies tässähän on keskusteltu siitä millä tavalla aktivoidaan onko siellä näitä pakotteita taustalla vai tehdäänkö se jollakin muulla tavalla me olemme tottuneet tanskan mallista puhumaan täällä suomessa paljon ja pitämään sitä hyvänä ja itsekin kannatan monia niitä elementtejä joita tanskan mallissa on

miten on näiden karenssien kanssa kuinka usein te niitä käytätätte vastaus oli että ai mitä karensseja ei me niitä käytetä ja jos joskus käytetäänkin käy niin että jos ihmiselle on tullut karenssi ja hän tulee seuraavana päivänä tuohon toimenpiteeseen jota hänelle on tarjottu niin se karenssi loppuu välittömästi eli siellä on hyvin joustava järjestelmä tästä näkökulmasta mutta sen mallin vahvuus on siinä että siellä on paljon henkilöitä jotka auttavat työtöntä oltiinpa sitten

tai työvoimapolitiikan puolella minusta suomen ongelma on se että me aina kuvittelemme että nämä asiat hoituvat lainsäädännöllä sillä että me rukkaamme karenssikäytäntöjä tai rukkaamme joitakin palvelupolkuja tai joitakin pykäliä mitä laeissa on mutta me unohdamme että sen palvelun tekevät ihmiset olipa kyse sitten järjestöistä ja siellä tapahtuvasta tämmöisestä vertaistuesta olipa kyse sosiaalitoimesta aikuissosiaalityöstä terveydenhuollosta tai työvoimapalveluista niin ilman niitä ihmisiä jotka tuota palvelua tarjoavat ja sitä työtöntä tässä matkan varrella auttavat meidän palvelujärjestelmämme eivät tule tehokkaammiksi vaikka me kuinka täällä pykäliä yrittäisimme muuttaa eli toivoisin että jos me tanskan mallia kohti haluamme kulkea niin me näkisimme sen että sen vahvuus ihmiset jotka tekevät työtä työttömien rinnalla

arvoisa puhemies olen edustaja hoskosen kanssa aivan samaa mieltä aktivoinnista ja ja sen tarpeellisuudesta mutta tämä kokeilu ei kyllä vastaa edustaja hoskosen toiveeseen näiden kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden kohdalta muutenhan tässä kokeilussa on ihan paljon positiivisiakin elementtejä mutta kun kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat jos he ovat todella niitä oikeita kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita eivät ole työkykyisiä siksi nämä työnantajatkaan eivät ole innostuneet tästä kokeilusta kun me valiokunnassa kuuntelimme myöskin työnantajien edustajia koska ei yrityksillä ole valmiuksia esimerkiksi

arvoisa puhemies vähän menevät keskustelut ristiin mutta eivät pahasti minä kyllä haluaisin nähdä sen kolmannen polven työttömän joka ei mene töihin koska saa kotiin enemmän rahaa tällä hetkellähän meidän oikeasti

näitä hellivät nimenomaan sellaiset sellaiset ihmiset ja tahot jotka samanaikaisesti tuottavat politiikkaa joka tuottaa ne todelliset kannustinloukut eli ne byrokratialoukut joita syntyy meidän mutkikkaasta sosiaaliturvajärjestelmästämme joka on niin hankala vaikeasti hallittava ja riskaabeli nimenomaan sen takia että sinne on sinne tänne ja tuonne haluttu liittää erilaisia kontrollielementtejä

sosiaaliturvajärjestelmän käyttäjän näkökulmasta muokkaamaan yksinkertaista järkevää sosiaaliturvajärjestelmää niin minä olen aivan varma että sillä olisi huomattavasti isompi vaikutus kannustinloukkuihin ja niiden purkautumiseen kuin sillä että me koetamme entistä enemmän puristaa jo muuten hankalassa asemassa

arvoisa puhemies työ on varmaan lopulta kaikissa tilanteissa sitä parasta sosiaaliturvaa täytyy olla myönteinen siitä että taloudessa on nyt saatu aikaan se käänne täällä on viitattu aiempiin vuosiin ja siihen miten työttömyys paheni nyt onneksi meillä talous on saatu takaisin kasvu uralle ja myös työllisyys paranee samaan aikaan työttömyys on vähentynyt myös ja nuorisotyöttömyydessä on nyt myönteisimpiä merkkejä tänäänhän valtiovarainministeriö korjasi myös merkittävästi omaa kasvuennustettaan taloudesta aiemmasta jopa tuplaten suuremmaksi se on tietysti hyvä merkki ja ja täytyy toivoa että tämä talouskasvu säilyy meidän pitää löytää lisää toimia sen eteen ja nimenomaan sen eteen että tähän maahan saadaan aitoja työpaikkoja lisää ja niin että myös työ ja työntekijät kohtaavat meillä on tällä hetkellä jo tilanteita että kaikkiin työtehtäviin ja ei löydy työntekijöitä ja toisaalla sitten työttömyysluvut ovat edelleen edelleen korkeita tietysti tämän eteen eteen pitää tehdä töitä mutta lopulta paras tilanne on se että me saamme tähän maahan kasvua talouskasvua ja sen kautta lisää työpaikkoja olen varma että se on jokaisen henkilön kohdalla se se paras ratkaisu mutta on myös totta että me tarvitsemme niitä toimenpiteitä esimerkiksi nuorille että he pysyvät kiinni arjen syrjässä syrjässä ja siinä normaalissa rytmissä että aamulla herätään ja aamulla lähdetään johonkin

aivan oikein kuten edustaja heinonen äsken puheenvuorossaan mainitsi haetaan nuoria vaikka sieltä kotoa sitten jonnekin opinahjoon opiskelemaan jotakin ammattia taikka sitten johonkin työtoimintaan mikä hänelle on parasta sillä hetkellä näitä järjestelmiä on monia en niitä edes kaikkia tunne puheenvuorossani en missään nimessä tarkoittanut mitään pakottamista pakottamisen varsinaisessa mielessä vaan sitä että ihmiselle tarjotaan vaihtoehtoja kannustetaan lähtemään työelämään tai kurssille tai minne tahansa koska jos se ihminen sinne kotiin jää se on ihan satavarmasti seuraavina vuosina syrjäytynyt ihminen jonka saaminen takaisin raiteille saaminen mukaan normaaliin elämään on yhä vaikeampaa tämä on meidän inhimillinen velvollisuutemme myös ei tämä ole mikään työvoimapoliittinen taikka teollisuuspoliittinen tai yrityspoliittinen näkökulma tämä on puhtaasti inhimillinen näkökulma että se ihminen saadaan yhteiskuntaan mukaan aktiiviseksi toimijaksi

kun yritykset toimivat ja tuottavat voittoa jokaisen yrityksen joka toimii on tuotettava voittoa että se pystyy maksamaan palkat ja yhteiskunnan velvoitteet suorittamaan ja kehittämään yritystä eteenpäin ja tällaiset yritykset tarjoavat sitten sellaisia töitä joihin pystyy vähemmälläkin ammattitaidolla ihan varmasti pystyvät tarjoamaan semmoista työtä jossa ei välttämättä huippuammattitaitoa tarvitse olla heti mutta kun ihminen saadaan sinne työn piiriin jollakin keinoin ohjattua vähitellen se on aina voitto se on hänelle voitto henkilökohtaisesti mikä on kaikkein tärkeintä se ihminen joka on syrjäytymässä se on meidän kaikkien kannalta kaikkein huonoin vaihtoehto ja inhimillisesti ottaen se on myös eräänlainen murhenäytelmä

arvoisa puhemies tosiaan kuntapäättäjänä nyt toista kautta valtuuston puheenjohtajana jatkavana meillä on ollut työllisyyden hoito hyvin tiiviisti käsittelyssä erityisesti pitkäaikaistyöttömien osalta on vahva kokemus siitä mitkä keinot heitä auttavat tosiaan se ei ainakaan auta että kotiin maksetaan eikä kannusteta työn vastaanottamiseen eikä haeta kotoa tai ei tarjota niitä vaihtoehtoja sen pitää olla sitä yhteisöllistä tukea pitää olla tarjottuna se päivärytmi nämä olivat kaikista tärkeimmät opit tästä työllisyyskokeilusta pitkäaikaistyöttömien osalta että että heille tarjotaan nimenomaan se päivärytmi tarjotaan niitä työllistymispaikkoja vaikka tuettunakin ja nimenomaan haetaan ne ratkaisut siitä mitkä ovat olleet niitä työllistymisen esteitä tämä kolmannen polven työttömältä ei hänen kannata lähteä töihin kun se tulee edullisemmaksi hänelle ja kaikilla tavoin helpommaksi jäädä kotiin tämä on aidosti tällaisen nuoren suusta ja minä uskon työttömiä tässä paremmin kuin meitä meitä jotka täällä hyvissä hyvissä hommissa töitä

teemme arvoisa puhemies jos työstä olisi tarjottu tesin mukaista palkkaa niin en usko että paltamossa voi saada saada nuori henkilö niin hyvää sosiaaliturvaa että hänen ei taloudellisesti kannattaisi töihin mennä eri asia on sitten se että työn vastaanottaminen sotkee hänen taloutensa niin pahasti koska meidän sosiaaliturvajärjestelmämme on niin hankala se asettaa hänet niin riskaabeliin tilanteeseen että hänen ei sen takia kannata sitä työtä ottaa vastaan

joka työskentelee juurikin niiden hyvin hankalassa asemassa olevien ihmisten kanssa juurikin hakee ihmisiä heidän kotoaan juurikin ohjaa heitä erilaisiin erilaisiin tukiin palveluihin ja apuihin hän sanoi että hän ei ehdi juurikaan työtään tehdä sen takia että mitään ei ihmisten kanssa ennen kuin heidän toimeentulonsa on turvattu ja siinä kun he kiertävät asiakkaan kanssa viemässä lippua ja lappua kelaan kelaan ja sossuun ja minne milloinkin menee kaikki se työaika mitä hänellä on varattuna sille asiakkaalle että jos saisi sen sosiaaliturvan jonka kanssa ei tarvitse äheltää tuntitolkulla päivästä toiseen niin hän ehtisi ehkä sitten hakemaan niitä ihmisiä sieltä kotoa tekemään sitä mihinkä hänet on koulutettu eli sitä sosiaalityötä

puhemies olen kuunnellut tätä keskustelua jonkun aikaa ja

minun täytyy ensinnäkin todeta se että että olen itse ollut mukana toteuttamassa kuntouttavaa työtoimintaa ja ja tämmöistä kuntouttavaa työtoimintaa on toteutettu minun on erittäin vaikea ymmärtää ja ja hahmottaa sitä kuinka tämä palkaton työelämäkokeilu jollakin tavalla kohdentuisi niille ihmisille jotka ovat saattaneet olla työelämästä pois useita vuosia heidän elämänhallintansa on saattanut monella tapaa olla hyvin vaikeaa heillä saattaa olla useita eri sairauksia mielenterveys päihdeongelmia ja siinä vaiheessa kun he haluavat kuntouttavan työtoiminnan kautta lähteä ottamaan haltuun elämänhallintaa niin se viedään eteenpäin räätälöidysti ehkä muutama tunti päivässä muutamia tunteja viikossa ja sitä kautta ohjelmoidaan sitä elämänrytmiä olen

siinä mielessä näen tämän aivan erityyppisenä toimintamallina enkä voi hyväksyä tämmöistä palkatonta työelämäkokeilua allekirjoitan ja olen tasan tarkkaan myös samaa mieltä siitä

että tämmöistä kokeilumuotoa ei tulisi toteuttaa vaan meidän pitäisi pikemminkin kehittää ja pistää panokset todellisen kuntouttavan työtoiminnan kehittämiseen sillä tavalla että että siellä ovat ne ihmiset jotka sinne kuuluvat ja sitten niiden ihmisten jotka ovat esimerkiksi palkkatuessa tai muussa vastaavassa työssä tukimuotoja vahvistetaan siellä tai jos on sitten esimerkiksi valmennettavaa toimintaa nuorille kohdennettua toimintaa niin kuin työpajoissa on niin he olisivat siellä sitä kautta en ymmärrä tämmöistä kokeilumuotoa joka tässä on nyt kehitteillä
arvoisa puhemies ilmeisesti tässäkin perheessä josta tänään puhuinkin on varmaan laskettu kaikki ne tuet mitä se perhe saa kun he ovat kaikki kolme sukupolvea siellä olleet työttöminä he ovat laskeneet että heidän ei kannata kannata työhön lähteä me olemme saaneet aikaiseksi kaikki kokeilut varsinkin kun ei olla edes siirtymässä kokonaista kokonaista mallia ei olla vielä muuttamassa vaan nimenomaan kokeilun kautta edetään siinä kuinka me voimme nimenomaan tarjota ihmiselle apua siihen työllistymisen tueksi ovat erittäin tärkeitä sitten tämän sosiaaliturvan osalta vihdoinkin keskustajohtoisen hallituksen aikana päästään myös kokeilemaan perustuloa mikä on pitkäaikainen tavoite ja nimenomaan halutaan siihen että kannustetaan ihmisiä ottamaan työtä vastaan ja se perussosiaaliturva ihmisille turvataan nykyinen järjestelmähän meillä on ollut sellainen että voit jopa karenssin saada siitä jos otat lyhyenkin työpätkän vastaan tämä ollut järkyttävää minkälaiseen työn tekemisen kulttuuriin meillä kannustetaan ja passivoitetaan nuoret jo nuoresta lähtien toivottavasti tähän tulee muutos
arvoisa puhemies olen itse sitä mieltä että työ on parasta sosiaaliturvaa ja en ole ymmärtänyt eikä tässä sellaista esitetä että tämä olisi joku pysyvä tilanne että joku pakotettaisiin tämäntyyppiseen toimintaan loppuelämäkseen ei tietenkään vaan tämän tarkoitus on nimenomaan toimia tietynlaisena siltana niin että sieltä päästäisiin kiinni sitten oikean työn syrjään sen takia kerroin tuossa että tämän nykyisen hallituksen aikana

henkilöistä toivottavasti mahdollisimman moni kun he saavat siitä työn syrjästä kiinni työpaikan itse kävin esimerkiksi pari viikkoa sitten riihimäellä tutustumassa yhteen yritykseen jossa oli useampi henkilö ollut ja heistä yhtä lukuun ottamatta kaikki olivat löytäneet työpaikan näiden kautta ja päässeet aivan oikeaan työhön kiinni ja silloin työ on parasta sosiaaliturvaa

arvoisa puhemies edustaja heinonen tuli keskusteluun vähän myöhemmin joten kerrataan sen verran että kuntouttavassa työtoiminnassa siis lain mukaan saa olla ainoastaan sellaisia ihmisiä jotka eivät ole työkykyisiä edes osatyökykyisiä mutta jotka myöskään eivät ole kykeneviä osallistumaan työvoimapoliittisiin palveluihin

oletetaan että yhtäkkiä nämä ihmiset ovatkin työkykyisiä jos nämä ihmiset oikeasti yhtäkkiä kuin taikaiskusta sen työkykynsä saavat niin todennäköisesti he ovat alun perinkin olleet väärää ryhmää ei sitä ryhmää jota tämä laki koskee vaan sitä ryhmää jota jostakin muusta syystä vääränlaisten kannustimien takia kuntouttavan työtoiminnan piiriin pistetään

asiantuntijoiden mielestä toteaisin että perustulokokeilu on hyvä mutta vielä parempi olisi jos joku perustuloasiantuntija olisi otettu mukaan keskustassa perustulo on niin uusi asia että että toteutitte kokeilun jossa perustuloa on vain nimi kokeilu sinällään on hyvä siinä vain ei kokeilla perustuloa

puhemies täytyy edustaja kontulalle sanoa että keskusta on perustulokokeilua miettinyt ja suunnitellut aina tuolta kahdeksankymmentä luvun lopulta asti ei se nyt ihan niin niin uusi ole mutta tästä

tässähän viedään uuteen kulttuuriin edelleen suomalaista yhteiskuntaa siitä suunnittelusta paperivaiheesta käytännön kokeilun kautta opitaan virheistä ja kehitetään asioita arjessa ja näin myös nyt tässä työllisyyspalveluiden kohdalla on todella totta että meillä työllisyyspalvelut ovat kokonaisuutena tällä hetkellä todella hajanaisia ja ja vaikeasti saavutettavia ja ja tässä ehdotetussa kokeilussa tavoitteena on kehittää kokonaisvaltaisia asiakaslähtöisiä työllisyyttä edistäviä palveluja ja vielä ottaa siihen sosiaali ja terveyspalveluja myös mukaan jotta sitten se kokonaisuus on hallinnassa tässä kehitetään hallinnonrajat ylittäviä palvelupolkuja ja sitten pyritään edistämään erityisesti vaikeassa työllisyysasemassa olevien työnhakijoitten työllistymistä

sitten ei tehdä isoa uudistusta tämän tämän myötä kannatan kyllä tällaista kokeilevaa ja ja arjessa käytännön kautta etenevää toimintaa

herra puhemies tulin tähän keskusteluun vähän myöhässä enkä ollut alkua kuulemassa mutta selvästi täällä on tunnelma ihan käytännössäkin kuumentunut sen haluaisin todeta tähän keskusteluun nyt kun tässä muun muassa edustaja jarva viittasi tähän paltamoon esimerkkinä että kyllä se on aivan selvää että suomalaisella maaseudulla tänä päivänä asuminen on varsin halpaa varsinkin tällaisissa kuntaliitoskunnissa esimerkiksi omassa maakunnassani

asumisen muun muassa vuokra asumisen hinnat ovat pudonneet kyllä merkittävästi ja vaihtelut ovat suuria muutaman kymmenen kilometrin säteellä esimerkiksi jyväskylän seudulla tämä on nähtävissä mikrotasolla siten että eri syistä työttömänä olevat ihmiset muuttavat näihin entisiin kuntakeskuksiin jossakin määrin en ole siitä kyennyt löytämään tutkimusdataa kuinka paljon tätä tapahtuu enkä tiedä onko sitä olemassakaan mutta joka tapauksessa mikrotasolla useat työllisyyshenkilöt ja sosiaalialalla työskentelevät henkilöt ovat tämän minulle todenneet en en missään tapauksessa väitä että sosiaaliturvalla asumistuella ynnä ynnä muilla eletään leveästi mutta kyllä suomalaisella maaseudulla tuo vuokra asuminen on nykyään niin niin edullista että se jossakin määrin voi voi näkyä jonkinlaisena kannustinloukkuna myös siellä tietysti tähän loppuun haluan senkin todeta että kun keskustellaan keskustellaan tästä kokeilusta niin en en missään ja on hyvä että tuodaan ikään kuin tällainen yksi kokeilupalikka mutta kyllä me ennen kaikkea tarvitsemme sitä talouskasvua ja imua sinne työmarkkinoille jotta sitten heikommin työllistyvät ihmisetkin voisivat päästä päästä vähin erin oman kuntonsa mukaan sitten sinne oikeille työmarkkinoille ajan kanssa

arvoisa puhemies edustaja kosonen perustulo on ehdottomasti asia jota pitäisi kokeilla mutta jos teillä kerran keskustassa oli tietämystä perustulosta perustulosta jo kahdeksankymmentä luvulla niin minkä takia te toteutitte työttömyysturvan kannustinkokeilun ettekä perustulokokeilua jos kerran perustuloa halusitte kokeilla

ihan meidän lähimenneisyydessämme ja koska tätä kokeiluasetelmaa ei ole laadittu asianmukaisesti tästä ei myöskään ole saatavissa sellaisia tuloksia joita voitaisiin hyödyntää tulevaisuudessa sillä tavalla kun optimistisesti esititte tästä kävi useampikin tutkija asiantuntija meille valiokunnassa kertomassa

arvoisa puhemies työ on enemmän kuin vain toimeentuloa työ kohottaa yksilön omanarvontuntoa ja liittää työtovereiden muodostamaan yhteisöön ja osaksi yhteiskuntaa parhaimmillaan työ tuo keskeistä sisältöä elämään työ todella on parasta sosiaaliturvaa kuten täällä salissa on jo aiemmin todettu työn pitää aina kannattaa myös taloudellisesti yhteiskunta jossa toimettomuudesta maksetaan paremmin kuin työstä ei milloinkaan ole kestävällä pohjalla meillä on vielä paljon tehtävää siinä että uudistamme sosiaaliturvaa kannustavampaan ja osallistavampaan suuntaan ja sitä työtä on jatkettava palvelujärjestelmän yksinkertaistaminen on myös tärkeä hallitus on päättänyt

valmistelemaan isoa sosiaaliturvan kokonaisuudistusta ja ja sitäkin ajatellen kokeilut ovat hyviä ja auttavat tässä ison uudistuksen onnistuneessa läpiviennissä

tuntuu että me puhumme vähän ristiin eri asioista olen itsekin sitä mieltä että työllä on paljon muutakin merkitystä kuin pelkkä toimeentulo mutta tässä lakiesityksessä ei esitetä sitä että ihminen pistetään töihin vaan tässä lakiesityksessä esitetään sitä että työkyvytön ihminen laitetaan yrityksiin työelämäkokeiluun ja tätä täällä on kritisoitu mitä tulee tähän kokeiluasetelmaan niin valiokunta oli yksimielinen sen suhteen että että ehdotettu kokeiluaika on liian lyhyt jotta siitä voisi saada kunnon tuloksia ja valiokunta pitää sekä kokeilulle asetettujen tavoitteiden saavuttamiselle että kokeilun vaikuttavuuden arvioinnille ongelmallisena tätä lyhyyttä ja toteaa myös että että

tai kokeilun toteutustapaa ei hakeutumisvaiheessa määritelty yksityiskohtaisesti koska haluttiin tarjota monenlaisia mahdollisuuksia ja valiokunta katsoo että esityksessä kuvattu koeasetelma ei ehdotetussa muodossa ole kovinkaan hyödyllinen työllisyysvaikutusten tai palveluiden tehostumisen arvioimiseksi se ei tarjoa luotettavaa arviota esimerkiksi siitä kuinka monta henkilöä kokeilu auttoi työllistymään ja paljonko erilaiset palvelut tehostuivat kokeilun ansiosta eli kyse ei ole siitä että kritisoitaisiin sitä että edes näitä asioita kokeillaan vaan kyse on siitä että tästä kokeiluasetelmasta ei saada sitä hyötyä mitä kokeilusta pitäisi saada mitä tulee perustulokokeiluun niin siinähän oikeastaan kokeillaan täysin päinvastaista asiaa eli sitä että jos ihminen on työkykyinen ja työmarkkinatuella pitkään ollut niin onko hän sitten aktiivisemmin työmarkkinoilla niitä pätkätöitä hakemassa kun hänellä ei ole perässänsä sanktiota vai onko hän silloin passiivisempi tämän tuloksen me saamme tuosta perustulokokeilusta mutta emme kyllä niitä tuloksia mitä yleensä perustulokokeilusta odotetaan

tässä todella pyritään työssäkäynnin lisäämiseen joka on tähän hallituksen esitykseen perustulokokeilusta tutustunut huomaa täällä kirjoittaa että kokeilun neulominen sosiaaliturvajärjestelmän tilkkutäkin sisään on vaatinut valtavasti työtä jo pelkästään perustulon saajien kohderyhmän rajauksessa mainitaan yhteensä kaksikymmentäseitsemän eri lakia tämä kertoo siitä minkälainen meidän on sitä on tehty monien vuosien aikana tilkitty ja tulkittu ja tämä on nyt sitten meillä meillä tuloksena tämä perustulokokeilu on todella kansainvälisesti huomioitu useissa merkittävissä julkaisuissa ja lehdissä meillä on erittäin hieno suomessa nyt kokeilla kuinka tämä toimii tosin rajatulla osalla väestöä mutta kuitenkin ja sitten miettiä myös uudelleen voimmeko laajentaa sitä ja minkälainen malli suomessa toimisi selkeä yksinkertaisempi malli kuin mikä meillä tällä hetkellä sosiaaliturvassa on
arvoisa puhemies edustaja kosonen ainakaan minä en ole pettynyt perustulokokeiluun minusta se on erinomainen kokeilu se on metodisesti erittäin hyvin tehty se vain ei ole perustulokokeilu mitään muuta vikaa siinä ei ole siinä kokeillaan ihan kiinnostavia asioita mutta siinä ei kokeilla perustuloa odotan kiinnostuksella ja

olisin toivonut että kokeen käynnistäjät olisivat joko antaneet sen laatineille tutkijoille enemmän vapaita käsiä tai sitten vaihtoehtoisesti pyytäneet jo siihen alkumetreille mukaan jonkun joka tietää mikä perustulo on edustaja vikman me puhumme täällä työelämäkokeilusta ja te käytätte puheenvuoron siitä kuinka se nostaa omanarvontuntoa liittää työyhteisöön ja kannattaa taloudellisesti nyt puhumme siis työelämäkokeilusta nimenomaan on se asiakohta jota tässä nyt käsitellään millä lailla nämä asiat mielestänne toteutuvat

josta tänään täällä puhumme jossa kysymys on siis työkyvyttömistä ihmisistä jotka laitetaan hengaamaan aitoihin työympäristöihin kuntoutusmielessä

keskustelu laajeni nyt perustulokokeiluun mutta se on siinä mielessä oleellinen kysymys että se on täysin päinvastainen tämän esityksen kanssa mitä tässä kokeillaan ja siinä mielessä on hyvä keskustella näistä eri suunnista

pääsee mukaan vain jos on työmarkkinatuella eli ei ole päässyt ansiosidonnaisten etuuksien piiriin mielestäni siinä on erittäin ansiokas tausta aineisto ja selvitys joka on tehty joka todellakin kertoo sen miten paljon meillä sosiaaliturvan muodot liittyvät toisiinsa mutta siinä ei muuteta kuin

menettää lapsikorotuksensa jos hän ei hyppää jokaista hyppyä mitä te toimistosta hänelle esitetään me näemme jatkossa ovatko tällaiset ihmiset aktiivisempia työmarkkinoilla hakevatko he aktiivisemmin työtä jos he saavat tuosta työstä paremman taloudellisen palkkion itsellensä kuin sellaiset vastaavassa tilanteessa olevat työttömät joiden työttömyysturvaa leikataan pienistä palkkatuloista tämä on se lopputulos ja luulen että siitä saadaan paljonkin emmeitä tähän keskusteluun kannustaako karenssi vai kannustaako raha myös työttömiä ihmisiä niin kuin sen sanotaan kannustavan yleensä meitä työssä käyviä ihmisiä varsinkin parempituloisia ihmisiä

arvoisa puhemies te edustaja kontula kritisoitte juuri sitä että minä puhuin tässä keskustelussa työn merkityksestä sillähän minä juuri vastasin teidän aiemmin esittämäänne

kysymykseen edustaja heinoselle kun vaaditte vastausta siihen että mitä muuta arvoa työllä on kuin palkka palkka on tärkeä mutta työ on paljon enemmän kuin toimeentuloa vastasin tällä teidän esittämäänne kysymykseen ja puhuin sen lisäksi myös näistä kokeiluista

arvoisa puhemies kyllä edustaja kontula nyt hämmentävästi tässä sekoittaa asioita toivottavasti tahallaan eikä vahingossa niin kuin edustaja vikman tuossa kertoi hänhän puhui yleisesti työstä niin ainakin ymmärsin täällä salin oikealla laidalla ja uskon että salin vasemmallakin laidalla totta kai työllä niin kuin edustaja filatovkin toi esille on paljon muitakin merkityksiä kuin pelkkä toimeentulon saaminen ainakin tuntui että edustaja kontula ei sitä ymmärtänyt vaan hämmensi tätä keskustelua entisestään itse nyt toivoisin että tämä kokeilu saataisiin ja nähtäisiin mitä se tuo mutta kaikkein tärkeintä on se että meillä talouskasvu saadaan pidettyä nyt vakaana ja syntymään tähän maahan uusia työpaikkoja en niitä työpaikkoja nyt sotke tähän vaan vaan tiedän että ne ovat niitä niitä työpaikkoja joihin tälläkin tähdätään ihmisten lopulta kuntoutuvan ja pääsevän kiinni työn syrjään

arvoisa puhemies tässä puhutaan tosiaan tästä kokeilusta ja tarkoituksena tosiaan auttaa työttömiä ihmisiä jälleen työelämän piiriin ja ihmettelen kyllä että tässä keskustelussa puhutaan täysin työkyvyttömistä ihmisistä olen kyllä ymmärtänyt että jos on työkyvytön ihminen niin silloin tällainen henkilö kuuluu työkyvyttömyyseläkkeelle ja onneksi tämä hallitus edistää nimenomaan tätä mallia

tätäkin mallia juuri selvittäneet kokeilupaikkakunnilla jo aiemmin että jos ihmisellä ei aidosti ole mahdollisuuksia toimia enää työelämässä niin hänet päästetään työkyvyttömyyseläkkeelle helpotetaan siirtymistä ja tätä byrokratiaa ja lääkäreitä halutaan ottaa palveluitten piiriin että he pystyvät tätä työkykyä arvioimaan tämän alan osaajistahan on ollut merkittävää pulaa lääkäreissä tosiaan tätä tätä asiaa on nyt viety eteenpäin että ihmisiä ei enää pompoteltaisi näitten eri työllisyydenhoitopalveluitten piirissä ja on hyvä asia että tätä viedään eteenpäin ja niitä ihmisiä autetaan joilla on se mahdollisuus vielä työskennellä työmarkkinoilla ja sitä halua on siihen sitä en todellakaan kiistä etteikö olisi työllistyä mutta siitä ei voi ihmisiä syyttää että meidän oma järjestelmä todellakin on aiheuttanut tätä passivoimista vaan se on ollut ihan meidän päättäjien oma vika meidän meidän vastuulla on myös kehittää tätä järjestelmää niin että ihmisten kannattaa aina ottaa töitä vastaan siinä mielessä tässä on oltava kannustava malli että me emme passivoi ihmisiä vaan tämän perustulonkin nimenomaan tämän perussosiaaliturvan jatkossa ihmisillä on oltava sentyyppinen että että et menetä tukiasi jos otat tosiaan työtä vastaan sen pitää olla mahdollista myös lyhtyaikaisen työn osalta jatkossakin on erittäin hyvä että tässä asiassa edetään toivoisin että vaihtoehtoisia malleja myös esitettäisiin kun

omien sanojensa mukaan vikman vastasi kysymykseeni jonka esitin aiemmin ja joka koski työelämäkokeilua ja joka muuten on tänään meillä tässä asiakohdassa aiheenakin joten totta kai oletin että kysymys on työelämäkokeilusta noin yleisesti mikäli kysymys ei ole työelämäkokeilusta vaan työn arvosta yleisemmällä tasolla minä suhtaudun hyvin ennakkoluuloisesti sellaiseen yleiseen työn glorifiointiin jossa työlle annetaan sellainen moraalinen arvo jolla

ne ihmiset jotka ovat kaikkein innokkaimpia luomaan tänne elementtejä joissa ei työstä tarvitsisikaan maksaa palkkaa vaan työhön motivoidaan jollakin muulla lailla esimerkiksi pakolla yleensä ovat myös kaikkein innokkaimpia puhumaan siitä kuinka työllä on paljon muitakin merkityksiä kuin vain se palkan saaminen mutta tästähän meidän talousjärjestelmässämme ei ole kysymys jos työstä ei makseta palkkaa niin se on sitten joku muu talousjärjestelmä kuin se missä me nyt elämme jos ollaan siirrytty siihen niin joku saisi kertoa minullekin edustaja jarva kuntouttavan työtoiminnan kohderyhmänä ovat ihmiset joiden työkyky ei riitä työmarkkinoille edes tuettuna ja jotka eivät ole riittävän hyväkuntoisia työvoimapoliittisiin palveluihin tämä on eksplisiittisesti ynnätty muun muassa hallituksen esityksessä kolmesataakaksikymmentäkahdeksan sivujen kahdessa viiva kolmessa taitteessa se tarkoittaa että nämä ihmiset nimenomaan ovat työkyvyttömiä he eivät sitä ehkä ole lopun ikäänsä ja sen takia he eivät ole potentiaalisia työkyvyttömyyseläkeläisiä mutta työkyvyttömiä he ovat

yhteiskunnan peruslähtökohta ainakin kokoomukselle on se että työkykyisen ihmisen toimeentulo tulee työstä jos työtä ei ole tai ihminen on työkyvytön niin silloin yhteiskunnan turvaverkkojen on toimittava ja sellaisia tilanteita varten on sosiaaliturva

niin edustaja vikman me käsittelemme tässä nyt työelämäkokeilua jossa ei ole kysymys työkykyisistä vaan työkyvyttömistä ihmisistä joita ei olla laittamassa töihin vaan hengaamaan työpaikoille

käsittelyyn

esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia käsittelyn pohjana on puolustusvaliokunnan mietintö viisi

lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies hyvät edustajakollegat ajattelin puhua tästä asiasta joka nyt on käsittelyssä eli hallituksen esityksestä joka on osa sarjaa jolla maamme hallitus haluaa vastata nopeasti muuttuneeseen ja kiristyneeseen turvallisuustilanteeseen ja uudenlaisiin uhkiin meillä on kansainvälisen avunannon lainsäädäntöä ja vastaanottamista uudistettu ollaan tekemässä tiedustelulainsäädäntöä josta tänään olemme myös keskustelleet puolustusvoimia on uudistettu niin materiaalin kuin toimintakyvyn mutta myös toimintanopeuden näkökulmasta tässä esityksessä nyt vastataan meidän aluevalvontalaissamme olevaan niin sanottuun

tämä on osoittautunut venäläisten tekemäksi aluevaltaukseksi missä siis käytettiin tunnuksettomia sotilaita jotka toimivat ilman valtiollisia tunnuksia tunnuksia vihreiden miesten ilmestyminen esimerkiksi meidän valtiomme alueelle luokitellaan tämän lainsäädännön jälkeen ulkovallan suomeen kohdistamaksi loukkaukseksi tällä esityksellä siis saatetaan meidän vastaamaan kattavammin muuttunutta turvallisuustilannetta ja uudenlaisia uhkia tunnuksettomalla sotilaallisella ryhmällä tarkoitetaan aluevalvontalain näkökulmasta sotilasosastoon rinnastettavaa vieraan valtion lukuun puolesta tai suostumuksella toimivaa joukkoa joka on sotilaallisesti järjestäytynyt varustettu tai aseistettu ja jonka valtiollista alkuperää ei kuitenkaan voida tunnistaa laissa säädetään tällaisille ryhmille ehdoton kielto tulla suomeen ja olla suomessa jonka rikkominen on jatkossa rikoslaissa kriminalisoitua aluevalvontalain toimivaltuuksia voitaisiin kohdistaa siis myös tunnuksettomaan sotilaalliseen ryhmään koko suomen alueella viranomaisten vastuiden ja tehtävien pysyessä ennallaan

silloin itse toivoin että laki käsiteltäisiin ripeällä tahdilla ja saatettaisiin voimaan täytyy todeta että on hieno asia että tämä laki on tällä tahdilla nyt tulossa voimaan tämä on käynyt perustuslakivaliokunnassa joka on antanut asiaan lausunnon ja sen jälkeen olemme puolustusvaliokunnassa käyneet perusteellisen asian läpikäynnin tällä pystymme nyt sitten tilkitsemään tuon vihreiden miesten mentävän aukon eli tämän hybridin mentävän aukon meidän lainsäädännöstämme tämähän on tietyllä tavalla samaa sukua sille että enää tänä päivänä ei ei ole välttämättä selkeää alkua tämmöisellä konfliktilla mikä esimerkiksi ukrainassa alkoi harva pystyy sanomaan missä vaiheessa siellä alkoi niin sanotusti sota

ei välttämättä enää ole selkeää alkupistettä sodanjulistusta eikä sen jälkeen myöskään myöskään välttämättä selkeää päätepistettä vaan se on enempikin tällainen konfliktien sarja josta josta ukrainassakin voidaan puhua arvoisa puhemies pidän myönteisenä sitä että näitä uudistuksia nyt suomessa tehdään samaan aikaan on tehty muutoksia myös maanhankintalainsäädäntöön ja myös valmistellaan kaksoiskansalaisuuslainsäädäntöä näiden sotilasvirkojen osalta jotka eivät siis kuulu tuohon eilen meillä keskustelussa olleeseen kokonaisuuteen missä laajennettiin

turvallisuusarviointien tekoa vaan jatkossa sisäministeriön ja puolustusministeriön toimesta pohditaan ja valmistellaan esitystä jossa voitaisiin myös tällaisia keskeisiä tehtäviä rajata niin että niissä voisi toimia vain ja ainoastaan suomen

arvoisa herra puhemies puolustusvaliokunnan mietintö aluevalvontalain ja rikoslain seitsemäntoista luvun muuttamisesta on äärimmäisen ajankohtainen maailmalla on levinnyt ilmiö jossa toisen maan alueelle tunkeutuu sotilaita tai sotilasmaisesti pukeutuneita henkilöitä näitä vihreitä miehiä ja näistä ilmiöistä olemme viime päivien uutisten aikana saaneet lisää tietoa muun tietoa muun muassa ukrainasta ilmiö sinänsä on äärimmäisen vaarallinen ja se on näitä nykyajan hybridiuhkia joihin valtion tulee reagoida ajan tasalla moni varmaan ihmettelee tämän talon ulkopuolella mihin tällaista lakia tarvitaan perustotuushan siinä on vain se että julkisessa toiminnassa kaiken on perustuttava lakiin ja lakia on tarkoin noudatettava eli viranomaiset tässä tapauksessa sotilashenkilöt ja sotilaat eivät voi tehdä mitään ellei heillä ole lain suomaa mahdollisuutta toimia tilanteessa kun toimintahetki on tämä tämä aluevalvontalain muutos varmistaa nyt sen että meidän sotilaillamme puolustusvoimilla ja rajavartijoilla tarvittaessa on mahdollisuus toimia välittömästi koska laki antaa siihen mahdollisuuden on aivan oikein että tämä puuttuva pieni aukko suomen puolustusvoimien ja yleensä viranomaisten toiminnan kannalta täytetään nyt ja tällä keinoin pystytään torjumaan vihamielistä toimintaa joka suomeen suuntautuisi rajojemme ulkopuolelta ja nimenomaan niin että nämä

tunnuksettomat sotilaat pystytään näin ollen sitten torjumaan laillisin keinoin tässä maassa jos sellaiseen tilanteeseen joudutaan siihen siihen on on hyvin tarkat määräykset olemassa tietenkin lain perusteluissa sitten myös on käyty varmasti valmistelun aikana puolustusvoimien kanssa huolellista keskustelua millaiset pykälät tulisi olla että ne täyttävät sen tarpeen mitä varten ne on laadittu valiokunta toteaa että suomen ulko ja turvallisuuspoliittinen toimintaympäristö on muuttunut ja tähän toimintaympäristön muutokseen on vastattava heti ja nämä epävakautta luovat erilaiset toimenpiteet on pystyttävä myös torjumaan tehokkaasti ja nopeasti on syytä muistaa se että jos tällaiseen tilanteeseen joskus ajaudutaan niin siinä on silloin aidosti kiire ei voida jäädä enää miettimään mitä tehdään perustuslakivaliokunta on asiasta keskustellut keskusteli nimenomaan näiden voimakeinojen voimakeinojen käytöstä ja siitä miten ne sijoittuvat suomen perustuslakiin ja sen pykäliin ja kirjaimeen perustuslakivaliokunta totesi että tässä ei ole mitään säätämisjärjestykseen liittyviä ongelmia tämä määritelmä miten tunnukseton sotilas voidaan määritellä on kirjattuna tänne mietintöön tässä

ryhmällä tarkoitetaan esityksen ensimmäisen lakiehdotuksen toisen pykälän viisi a kohdan mukaan sotilasosastoon rinnastettavaa vieraan valtion lukuun puolesta tai suostumuksella toimivaa joukkoa joka on sotilaallisesti järjestäytynyt varustettu tai aseistettu ja jonka valtiollista alkuperää ei voida tunnistaa

niissä maissa missä tämä on jo tapahtunut tiedetään että se on silloin vakava tilanne kun tällainen tilanne tulee eteen mutta suomessa tämä tilanne tämän lain muutoksella saadaan kuntoon ja lainsäädäntö ajan tasalle arvoisa puhemies lopuksi toivon kun parhaillaan lausuntokierroksella oleva tiedustelulaki on nyt tuolla eri eri tahojen lausuttavana että kun se laki saadaan lausuntokierrokselta se tulisi tähän taloon mahdollisimman nopeasti jotta tällaisia hybridiuhkia voidaan torjua niin se tarkoittaa sitä että suomessa pitää olla tiedustelulainsäädäntö ajan tasalla ja suomi on ainoa länsi euroopan maa tällä hetkellä jolla tätä ajantasaista tiedustelulakia ei vielä ole elikkä tämä laki on äärimmäisen tärkeä ja nyt se on saatava meidän hyväksyttyä ennen juhannusta tämä tiedustelulaki pitää saada ensi tilassa tähän taloon ja hyväksytyksi myös koska mihinkään tällaiseen hybridiuhkaan varautuminen ei ole riittävän tehokasta elleivät tiedustelulait ole ajan tasalla

arvoisa herra puhemies

tunnuksin osoitettavissa mutta valiokunta on tyytynyt tähän lausuntoon ja todennut että se on suhtkoht hyvä määritelmä mikä tänne yksityiskohtaisiin perusteluihin on kirjoitettu että sotilaallisen ryhmän tunnuspiirteitä voidaan katsoa olevan esimerkiksi sellaiset seikat että joukko on kahden tai useamman henkilön muodostama tietyn ajan koossa pysyvä rakenteeltaan selvästi organisoitunut ja yhteisen johdon alainen tai komentosuhteessa vieraan valtion asevoimiin tai muutoin vieraan valtion ohjauksessa siis kyseessä ei ole mikä tahansa jengi mikä tahansa porukka jota yhtäkkiä voitaisiin tämän lain puitteissa ruveta paimentamaan johonkin suuntaan tarve tälle laille on

elikkä sodankäynnistä joka ei välttämättä tule julistuksella eikä päivämäärällä ja kellonajalla että nyt alkaa sota vaan pikkuhiljaa erilaisia keinoja käyttäen jossa on tietenkin ihmisten ja joukkojen lisäksi myöskin mahdollista käyttää yhteiskunnan lamauttamista vaikkapa sähköverkkojen energianjakelun tai tai tai jonkin muun tuhoamisen tai heikentämisen osalta mutta tässä yritetään puuttua nyt siihen kohtaan että olisi kuitenkin tämmöinen jonkin verran organisoitunut joukko joka sitten tulisi suomen rajojen sisäpuolelle ja rupeaisi operoimaan lähetekeskustelussa oli hieman hämmentävää että siellä keskusteltiin paljon siitä että kun meillä on tämä terrorismin uhka niin sitten perusteena tälle aluevalvontalain muutokselle kuitenkin meillä poliisien rooli on yhä edelleenkin tulevaisuudessa huolehtia järjestäytyneestä rikollisuudesta terrorismin torjunnasta ja laittomasta maahantulosta ja näihin kaikkiin poliisi voi pyytää puolustusvoimilta virka apua voi pyytää ja sitten puolustusvoimat harkitsee voiko se antaa tähän mietintöön on kirjattu se yhteistyö elikkä kun meillä tilanne on että poliisi hoitaa siis äsken mainittuja tehtäviä ja meidän rajavalvontamme hoitaa kaikkien ulkorajojen valvontaa niin että he ovat varmaan ne ensimmäiset jotka kohtaavat ne tilanteet jos tänne suomeen yritetään jonkunlaisella joukkiolla tulla sisään mitenkä tämä yhteistyö puolustusvoimien poliisin ja rajavalvonnan osalta toimii

tilanne että tämmöinen joukko tulisi löytyy tietenkin tästä aluevalvontalaista jossa nyt sitten on päätetty tai määrätty että näistä pitää tehdä ilmoitus jos on edes epäilys siitä alueloukkauksesta se ilmoitus tulee tehdä sekä puolustusvoimille että rajalle ja toisaalta rikoslakiin lisättiin kohta missä on myöskin huomioitu nämä tunnuksettomat joukot mutta siitä huolimatta tämä yhteistyön tekeminen ei ole välttämättä aivan selkeää kuka kohtaa tämmöisen joukkion ensimmäisenä tai kuka päättää että nyt kyseessä on juuri tällä määritelmällä oleva porukka ja toiminta ja sen takia

tarkasti haluttu kirjata tämä harjoittelu koska kyse on toimivalloista ja kyse on päätöksentekojärjestelmästä että meille ei jää tyhjiä aukkoja niin että meillä olisi tilanteita jossa yhtäkkiä huomattaisiin että tässä ei kenenkään näiden viranomaisten toimivalta riitä ja että ei ole tilannetta että jossain kohtaa todetaan että nyt ei ole ketään kuka johtaa ja kuka tekee päätöksiä ja epäselvyyttä siitä minkä lain mukaan tässä ja tässä tilanteessa edetään siitä syystä tämä laki tarvitaan mutta sen lisäksi tarvitaan

arvoisa herra puhemies kuten todettua suomessa ja maailmalla ulko ja turvallisuuspoliittinen toimintaympäristö on muuttunut ja on todella tärkeää varmistaa että meidän viranomaisten toimintavaltuudet ovat ajan tasalla tästä tuo tiedustelulaki joka on tuloillaan on hyvä esimerkki nyt ollaan tällä tällä lailla paikkaamassa aukkoja jotka tehokkaan varautumisen ja kriisitilanteessa toimimisen ja puututaan aluevalvontalain toimintavaltuuksiin ja tunnuksettomaan sotilaalliseen ryhmään joka rikkoo aluevalvontalakia tässähän ei todella muuteta mitään päätöksentekomekanismeja eikä viranomaisten välisiä toimivaltasuhteita eikä luoda mitään ylimääräistä toimivaltaa vaan toimitaan ihan ihan aikaisempien lakien puitteissa tuossa tuossa käytiin juuri läpi edellisessä puheenvuorossa tunnuksettoman sotilaallisen ryhmän tunnuspiirteitä ja näitä onkin hyvä esimerkein avata jotta sitten todella tiedetään minkälaisesta joukosta on

tämä on todella tärkeää kuten valiokuntakin tässä toteaa että käytännön soveltamistilanteessa sen määritelmän tulee todella olla riittävän selkeä

hallitus ansaitsee kiitoksen siitä että se on lähtenyt saattamaan useita suomen puolustuksen ja turvallisuuden kannalta äärimmäisen tärkeitä lakihankkeita ripeästi eteenpäin yksi esimerkki niistä on tämä lakimuutos joka meillä on täällä tänään käsittelyssä hallituksen esityksen pääasiallisena tavoitteena on saattaa suomen alueellisen koskemattomuuden turvaamista ja valvontaa koskeva lainsäädäntö vastaamaan kattavammin muuttunutta turvallisuustilannetta ja uudenlaisia uhkia

tässä keskustelussa aiemmin esitettyihin toivomuksiin siitä että tiedustelulait nyt todella etenisivät ripeästi ja saataisiin voimaan

arvoisa herra puhemies tämä on todella mielenkiintoinen ja oikeastaan vähän hauskakin kun puhutaan vihreistä miehistä vakavan lainsäädäntökysymyksen yhteydessä

se on aivan oikein miten edustaja paatero sanoi ettei se voi olla vain joku jengi tai ryhmä vaan sen täytyy olla tarkoilla tunnusmerkistöillä varustettu jotta siihen syntyy rikosoikeudellinen asiasisältö joka muodostaa rangaistavuuden edellytykset että tämä alusta loppuun toimii mielenkiintoinen oli juuri tapaus että kun kolme neljä saksalaista meni neljäksi minuutiksi olutta juomaan vieraan vallan alueelle niin he he eivät täyttäneet tunnusmerkistöä he saavat rangaistuksen varmasti mutta eri lainkohdan nojalla tämä on tervetullut ja vastaa täysin sitä mitä maailmassa nyt on nähty ja mikä saattaa olla uhkana nykyajan
nykyajan tiedustelumenetelmille

arvoisa puhemies käsillä on esitys jolla jolla vastataan näihin uhkiin mitä on on näinä vuosina ilmennyt tässä

suomen lähialueilla ja joista voidaan ajatella että olisivat tietynlainen uhka myös meidän maassamme on tärkeää että lainsäädäntö etenee etenee myös sillä tavalla että pystytään näihin uhkiin vastaamaan on tärkeää että jatkossa jatkossa lainsäädäntömme tunnistaa tämmöisen tunnuksettoman tunnuksettoman sotilaallisen ryhmän vaikka heillä ei ole sotilaspukuja päällä tarkemmin ryhmällä tarkoitetaan sotilasosastoon rinnastettavaa vieraan valtion lukuun puolesta tai suostumuksella toimivaa joukkoa joka on sotilaallisesti järjestäytynyt varustettu tai aseistettu ja jonka valtiollista alkuperää ei voida tunnistaa myös että tällä lainsäädännöllä ei lisätä erityistä toimivaltaa viranomaisille mutta kuitenkin tämä tämä joukko pystytään niin sanotusti toimenpiteiden kohteena tunnistamaan niin että viranomaiset pystyvät kuitenkin toimimaan toimimaan lainsäädännön puitteissa on myös hyvä huomioida että jos ajatellaan että valtion rajojen yli tulee joukkoja jotka eivät tänne kuulu ja ovat niin sanotusti ikävin ikävin tarkoituksin lähestymässä lähestymässä maatamme niin käytännössä kuitenkin ne ovat monesti paikallisia ihmisiä siellä alueella jotka nämä huomiot ensimmäisenä tekevät on tärkeää että tämä toimivalta on sitten kun saadaan tietoa viranomaisilta kuinka tässä tilanteessa tulee tehdä on hyvä muistaa että silloin jo yli seitsemänkymmentä vuotta sitten kun viimeksi sotia olemme käyneet ne ovat olleet esimerkiksi suomussalmella rajan pinnassa siviili ihmiset jotka ovat ensimmäiset huomiot tehneet sotilaista tässä myöskin pitää tätä tiettyä informaatiota ja ja toimintatapaa myös informoida siviiliväestölle kuinka näissä toimitaan
arvoisa puhemies tässä on käyty hyvää keskustelua näistä nopeista uudistuksista jotka siis ovat syntyneet muuttuneesta tilanteesta turvallisuusympäristössä ja myös siitä että sodankäynti taikka sota on monessa mielessä muuttunut on tullut uusia turvallisuusuhkia jotka ovat juuri tämäntyyppisiä mihin pyritään tällä lainsäädännöllä jossa niin sanottujen vihreiden miehien mentävä aukko estetään toisaalta samaa sukua tälle on maanhankintalainsäädäntö mitä myös on selvitelty ja on tehty toimenpiteitä puolustusministeri niinistön toimesta ansiokkaasti niin että me varaudumme siihen että meidän maa alueitamme ei esimerkiksi myydä sellaisilta alueilta ei suomalaisille mutta ei myöskään ennen muuta ulkomaalaisille että voisi syntyä tilanteita missä tällaista kiinteistöä voitaisiin käyttää esimerkiksi meriteiden sulkemiseen radioyhteyksien taikka tietoliikenneyhteyksien häiritsemiseen tai tai sähköverkon lamaannuttamiseen näissä meidän pitää nyt vain olla huomattavasti enempi hereillä kuin olemme pitkään tottuneet sillä maailma ympärillämme on muuttunut nopeammin kuin olemme huomanneetkaan

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö yksitoista

sisällöstä

tämä on erittäin tärkeä lainsäädäntö liittyen meidän energiakeskusteluumme ja päästökeskusteluumme siinä mielessä että tämän lain puitteissa meillä avataan nyt suljetut verkostot avoimen kilpailun käyttöön siten että myös pientuottajat eri alueiden pienet biolaitokset ynnä muut pääsevät avoimesti kilpailemaan sekä putkikaasun että lng kaasun kanssa ja muodostavat sellaisen kokonaisuuden joka luo suomessa suuresti etenevän ja huomattavan paljon vaihtoehtoja sisältävän polttoainejärjestelmän autoihin teollisuuteen laitoksiin lämmitykseen ja niin edelleen tämä on mitä tervetullein uudistus ja varmuudella kilpailee muun muassa sähköautomarkkinoiden

kanssa nopeilla kaasunsyöttöjärjestelmillä lehdistä olemme saaneet lukea että gasumilla joka oli aikaisemmin meidän monopoliyhtiö on ollut suunnitelmissa nopean verkoston lisääminen ja alkaa jo syksyllä uskon että myös pienlaitokset ja pienjalostamot kaasunjalostamot ovat tässä paikallisesti nopeasti toimimassa niin että pian kaasuauto on ihan kilpailukykyinen sähköauton kanssa tässä maassa se on

arvoisa herra puhemies

tämän lain muuttamisessahan on nimenomaan historiallinen muutos tapahtumassa kun suomen suljettu kaasumarkkina päättyy tähän lakiesitykseen ja tässä ei tarvita mitään sen suurempaa kommunikeaa eikä mitään juhlallisuuksia vaan kun nyt kaasuverkko avataan vapaalle kilpailulle niin tähän asti jatkunut venäjän kaupan joka on ollut suljetun verkon piirissä kun suomeen on tullut sieltä vain putki eikä mitään muuta ole ollut aikakausi päättyy nyt yleensä maailmanhistoriassa on ollut niin että kun markkinat avautuvat sillä on yleensä ollut myytävään artikkeliin nähden hyvin kansantaloudellisesti edullinen vaikutus eli hinnat yleensä ovat laskeneet kun saatavuus paranee se myös aiheuttaa sen että kun markkinoilla liikkuu kaasua niin meillä on sitten toimituspisteitä enemmän kuin yksi ja sekin on sinänsä hyvä asia ettemme ole yhdestä toimittajasta riippuvaisia tämä ei missään nimessä tarkoita sitä että me lähtisimme tietoisesti

venäjän kanssa käytävää kauppaa vähentämään tai heikentämään ei missään tapauksessa vaan kysymys on monipuolistamisesta rakentaahan venäläinen itsekin kuten tiedämme itämeren pohjassa on jo jo yksi maakaasuputki kohti euroopan markkinoita ja toista ollaan suunnittelemassa elikkä ei tässä suomen kannata ruveta pelkäämään mitään jos markkinoita avataan sitä tekee meidän itäinen kauppakumppanimme ja se on hyvä että markkinat paranevat silloin kun käydään kauppaa todennäköisesti vähemmän tapellaan suomen markkinat ovat tähän asti olleet hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa tämän kaasuntoimituksen takia mutta nyt pääsemme uuteen aikaan ja tähän on myös se realistinen syy että maakaasun kilpailukyky on heikentynyt sen kulutus on pudonnut noin kolmekymmentä prosenttia viime vuosina ja nyt tällä markkinoiden avaamisella tähdätään siihen että kun kuitenkin tiedämme sen että kivihiilen kivihiilen markkinahinta tulee näistä ilmastoon

päästökaupan sanktioista johtuen nousemaan niin tällä sitten monipuolistetaan sitä mahdollisuutta että kaasua voidaan toimittaa sekä maakaasua että tämän uuden lain myötä avautuville markkinoille markkinoille myös biokaasua

toki se on fossiilista kaasua mikä maakaasua on mutta se kuitenkin palaa erittäin puhtaasti

yhtenä kuriositeettina voi mainita esimerkiksi suomalaiset laivat taikka sitten isot dieselveturit

pitäisikö meidän suomen rataverkko kokonaan sähköistää ja sitä kautta luoda puhtaampaa kuljetustapaa tähän maahan minusta se on hyvä tavoite että saadaan sähköratoja mahdollisimman paljon mutta pitää muistaa myös että nykyisellä tekniikalla lng kaasulla eli nesteytetyllä maakaasulla tai biokaasulla pystytään dieselveturilla ajamaan aivan yhtä puhtaasti elikkä jos on vähäliikenteisiä ratoja niin ei kannata siihen kalliiseen sähköistämiseen lähteä ollenkaan koska tällä keinoin pystytään varmistamaan dieselvetureiden puhtaus pitkälle tulevaisuuteen tämän biokaasun saaminen mahdollisesti sinne vapautuvaan verkkoon on hyvä asia ja nythän tiedämme sen että nyt kun siirtoverkkoa ollaan rakentamassa meille on syntymässä yhteys tuonne baltian maihin elikkä me olemme tehneet jo sopimuksen viron kanssa että balticconnector maakaasuputki virosta tänne suomeen rakennetaan tähän liittyy myös sekin asia että suomi on saamassa tähän hankkeeseen viron kanssa sadankahdeksankymmenenseitsemän pilkku viiden miljoonan euron tuen eulta verkkojen eurooppa rahoitusvälineestä ja tällä rahoitusvälineellä nimenomaan halutaan avata energiamarkkinaa ja tämä merkittävä tuki mikä sieltä eu rahastosta saadaan on tavallaan ehdollinen että se on nyt sitten meidän tehtävä jos emme toimi tässä ajassa ja nyt se vaara että menetämme sen investointituen kokonaisuudessaan ja menetämme myös sen mahdollisuuden esimerkiksi tuolla klaipedassa klaipedassa latvian latvian puolella on iso lng kaasuasema joka pystyy toimimaan tällaisena puskurivarastona ja varmistamaan meidän kaasunsaannin jos maailmalla häiriöitä tulee se on totta että tämä kaasumarkkina on tällä hetkellä vielä meidän osalta kovin alkutekijöissään kun on yhdestä lähteestä se kaasu tullut mutta eihän se tarkoita sitä ettemmekö voisi markkinoita kehittää ihan avoimen markkinan suuntaan ja luoda lisää lisää mahdollisesti käyttäjiä toivoa sopii tietysti että tämä lisäkäyttö syntyisi nimenomaan biokaasusta samalla keinollahan se biokaasu siellä putkessa kulkee kuin tämä maakaasu ei se ei se putki tunnista kumpaa se kaasu on arvoisa puhemies lopuksi tässä ehkä parasta on se että tässä maakaasuverkkoa kun rakennetaan ja kehitetään nyt sitten luodaan se edellytys että maakaasun myynti eriytetään tästä verkosta elikkä verkko on yksi oma oma toimialueensa ja maakaasun myynti on toinen aivan kuten sähköverkossakin on että kun sähkölaskun saamme siellä on tämä siirtomaksu oma oma ryhmänsä laskussa ja toinen ryhmä on sitten se energia eli sähkö sama menettely tulee maakaasupuolelle mikä sinänsä on myös hyvä koska silloin kaikki tulevat tulevat toimittajat saavat tällä keinoin nyt uuden maakaasuverkon myötä mahdollisuuden tulla markkinoille se todennäköisesti laskee hintaa ja toivottavasti myös tuo uusia toimittajia mikä on erittäin hyvä asia

arvoisa herra puhemies esityksen päätavoitteena on todella tukku ja vähittäismarkkinan avaaminen kilpailulle ja samalla maakaasumarkkinadirektiivin eristyneiden markkinoiden poikkeukset sitten päättyvät tässä tullaan keventämään myös sääntelyä ja tavoitteena on saada hankintaa monipuolisemmaksi ja huoltovarmuutta parantaa ja kilpailua lisätä tässä erityisen hyvänä pidän sitä että tämä ehdotus parantaa biokaasun markkinoillepääsyä ja ja mahdollistaa yleensä nämä markkinat joilla useampia myyjiä tulee biokaasunkin osalta olemaan tämä laki on energia ja ilmastostrategian mukainen

on todella voimakkaasti siirryttävä fossiilisesta uusiutuvaan ja siinä biokaasu on yksi tärkeä osa tämä myös syrjäyttää kivihiilen energiakäyttöä tilalle tulee maakaasua ja samalla auttaa sähköjärjestelmän säätökykyä mikä sitten taas taas toisaalta auttaa meitä tässä uusiutuvan energian kanssa toimimisessa eli eli tuuli ja aurinko vaativat säätökykyä ja tämä parantaa meillä sitä mahdollisuutta tässähän taustalla on toki tietenkin tämä suomen ja baltian välisen putkiyhteyden valmistuminen ja sitten saadaan suomi ja baltia alueellisiksi kaasumarkkinoiksi tässä kilpailun avaamisen perusteet ovat oikeudellisia ja taloudellisia maakaasukauppa pääsee todella nyt kehittymään ja tavoitteenahan on että pitkällä tähtäimellä myös loppukäyttäjän hinnat sitten laskevat
arvoisa herra puhemies tosiaan talousvaliokunnassa käsittelimme perusteellisesti tätä hallituksen esitystä ja tässä on ikään kuin kaksi kaksi osaa tämä

tietty vapauttaminen ja sitten nämä sähkömarkkinalain muutokset keskityn tässä lähinnä niihin sähkömarkkinalain muutoksiin tämähän on sellainen asia että varmasti moni meistä kansanedustajista on saanut saanut tästä palautetta erittäin paljon tässähän tosiaan rajataan niin siirto kuin jakelumaksujen korotukset viiteentoista prosenttiin prosenttiin vuoden tarkastelujaksolla ja ja myöskin sitten neljän vuoden tarkastelujaksolla energiavirasto arvioi

korotuksia ja ja sitä kuinka kohtuullisia kohtuullisia ne korotukset ovat olleet tämähän juontaa juurensa sinne vuoteen kaksituhattakolmetoista ja niihin velvoitteisiin mitä silloin säädettiin säädettiin huolto ja ja toimitusvarmuudesta sähköverkoille no tietysti jälkiviisaus on on aina imelää viisautta viisautta enkä aio siihen mennä mutta on varmasti hyvä että tämä tämä laki on nyt säädetty ja ikään kuin kuluttajankin kuluttajankin oikeuksia nyt tällä tavalla huomioidaan silti on tärkeää että tätä työtä jatketaan ja pyritään tästä sähkön toimitusvarmuudesta jatkossakin huolehtimaan koska koska nämä pitkät sähkökatkot voivat aiheuttaa varsin isoja vahinkoja niin yksityistalouksille kuin sitten yrityksillekin jotka toimivat tuolla haja asutusalueilla ja ja ovat siirtoverkossa vielä pitkälti ilmajohtojen varassa mutta kaiken kaikkiaan hyvä hallituksen esitys ja hyvät toimenpiteet varmasti tästä tuloksia tullaan pian näkemään

arvoisa puhemies tämä onkin tärkeä aihe joka on puhuttanut jo pitkään tuolla kentällä niin sanotusti koska tämä sähkönsiirtohintojen nousu erityisesti tässä caruna tapauksessa oli tietysti semmoinen joka nosti valtakunnalliseen keskusteluun ne ongelmat mitkä meillä on ollut jo pitkään tuolla harvaan asutuilla alueilla on erittäin hyvä että tässä laissa aloitetaan puuttumaan tähän sähkönsiirtohinnoitteluun ja näitten alueellisten erojen rajuun kasvuun mikä on alkanut alkanut jo ennen tätä hallituskautta tärkeintä on se että nyt näille korotuksille tulee tämä katto ja että ennen kaikkea nämä usein harvaan asuttujen alueitten sähkönsiirtoyhtiöt voivat hakea tätä investointiaikojen pidennystä joka ei ole käytännössä ollut aikaisemmin mahdollista se on ollut niin sanotusti kuollut kirjain

eli tätä investointiaikojen pidentämistä on on muodollisesti voinut hakea mutta nämä kriteerit ovat olleet niin tiukat että sitä ei ole ollut käytännössä kuitenkaan mahdollista hakea näitä investointeja on jouduttu tekemään tekemään nopealla tahdilla koska eduskunta velvoitti sähkön toimitusvarmuudesta huolehtimaan ja ja yhtiöt tulkitsivat että tämä tarkoittaa ennen kaikkea voimakasta maakaapelointia joka on

kaikista kalleimpia investointeja ja nämä ovat sitten siirtyneet sähkönsiirtohintoihin ja tavalliset ihmiset ovat joutuneet näitä maksamaan erityisesti maaseutualueilla tämä on näkynyt erityisesti kainuussa nämä sähkönsiirtohinnat alueemme on suomen lumisimpia ja metsäisimpiä ja kun siellä on sitten sähkökatkoksia ollut ne joudutaan tietysti nopeasti korjaamaan koska totta kai pitää sähkö toimittaa ihmisille mutta sen lisäksi nämä alueet on näitten lumesta johtuvien sähkökatkojen takia sanktioitu myös kovemmin mikä on aivan aivan epätasa epätasa arvoista näitten sähkönsiirtoyhtiöiden kohteluitten osalta nämä sanktiot korvausmaksut mitä he sitten joutuvat maksamaan ja erilaiset erilaiset tuntimäärittelyt siinä kuinka nopeasti näitä korvauksia pitää ruveta maksamaan

menevät sitten myös näihin sähkönsiirtohintoihin tämä on herättänyt sitten keskustelua siitä miten eduskunta aikoo puuttua tähän monopoliin tämähän on veroluonteinen maksu ihmisille sähkönsiirtoa on maksettava jo perusmaksun muodossa vaikka ihminen ei käyttäisi lainkaan sähköä esimerkiksi mökillään tai omassa asumuksessaan eli siitä oikeudesta että ihminen saa käyttää sähköä ja tämä valmius ylipäätänsä on sähkön vastaanottamiseen tätä maksua joudutaan maksamaan siksi onkin väärä kehitys se että sähkönsiirtoyhtiöt siirtävät omassa sähkönsiirtohinnassaan tätä perusmaksun osuutta tämä kasvaa koko ajan tälle ei ole määritelty kattoa edes energiavirasto ei tähän pysty puuttumaan tämä on ollut alalla yleisesti tiedossa oleva viesti että nämä sähkönsiirtoyhtiöt pyrkivät siirtämään tämän sähkönsiirtohinnan painotuksen tähän perusmaksuun johon tavallinen kansalainen ja sähkön käyttäjä ei pysty käytännössä juurikaan vaikuttamaan eikä tämä kannusta myöskään sähkönkäytön vähentämiseen mielestäni tulisikin energiavirastolle antaa määräysvaltaa määräysvaltaa sitten tämän osalta kuinka paljon

tämä perusmaksu voi olla sähkönsiirtohinnassa tämä olisi yksi ratkaisu yksi ratkaisu on nimenomaan ollut investointiaikojen pidentäminen ja sitten se että määritellään kunnossapitovelvoite maakaapeloinnin sijaan on hieno asia että tämä on nyt noussut lakiesitykseksi asti nämä kaksi ensimmäistä ratkaisua mitä tässä kerroin ovat esimerkiksi mukana toimenpidealoitteessa jonka

komissio on siitä huomauttanut ruotsia juurikin sen takia että tässä direktiivissä ei mahdollisteta tällä hetkellä nimenomaan ei mahdollisteta tällaista alueellista sähköverotusta ja tasauskeinoa ja on huomautettu että tästä pitäisi pyrkiä eroon no tällä hetkellä ei ole vielä tiedossa milloin ruotsi on tästä luopumassa ja onko siihen tilalle ottamassa korvaavaa keinoa miten näitä alueellisia kustannuseroja voidaan tasata mutta olisi syytä selvittää ja esimerkiksi tehdä yhteistyötä tässä eu maina että olisiko suomessakin mahdollista tällainen myös sähkönsiirtoyhtiöissä on asiantuntijoita jotka ovat tuoneet tämän esille tämä olisi kaikista helpoin ja itse asiassa tasapuolisin keino jos suomessa pystyttäisiin alueellisesti tasaamaan tasaamaan näitä kustannuksia alueellisen sähköveron kautta no sitten on tuotu esiin myöskin se että sähkönsiirtoyhtiöille tulisi laskea tuottoprosentti investointien todellisten laskennallisten kustannusten mukaan on huomattu että on ehkä tietynlaista tämmöistä laskennallista ohjausta näissä hinnoissa koska tämä tuottoprosentti todella lasketaan investointien laskennallisten kustannusten mukaan ja on tietysti aina kannattavampaa mitä enemmän pystytään näyttämään siltä että niitä investointeja on tehty paljon ja niitä on tietysti tehty myös paljon mutta että näyttämään myös että niitä on tehty paljon niin niin silloin

sieltä otetaan osuutena se tuottoprosentti ja se on silloin suhteessa iso on myös mietittävä ja selvitettävä sitä miksi kansainvälisesti mitaten suomella tämä tuottoprosentti on näin iso monopoliyhtiöllä myös tätä pitäisi mielestäni selvittää

myös asiantuntijat ovat ovat sanoneet että olisi ihan mahdollista selvittää

ja ja käyttäjien kansalaisten

olisi hyvä selvittää tämmöistä sähkönsiirtohinnan korvauskaskomallia eli jos asiakas itse

suostuisi siihen että hän ei tarvitse tätä korvausta jos sattuu että sähköntoimitus keskeytyy niin hän luopuisi vapaaehtoisesti korvauksesta ja sillä ehdolla hän voisi maksaa pienempää sähkönsiirtohintaa tämä on sellainen jota on pidetty mahdollisena vaihtoehtona koska on myös niin että varsinkin harvaan ihmisillä ei ole mitään mahdollisuutta jättäytyä kokonaan sähkönsiirtoyhtiön sähköntoimituksen varaan vaan heillä on varauduttu omavaraisesti sähköntuotantoon esimerkiksi heidän yrityksensä takia että siellä pitää olla jatkuva jatkuva sähköntuotanto joka tapauksessa varattuna ja tällä korvauksella ei sinänsä ole merkitystä

lähes ainoana maana suomessa sähkövero kerätään kerätään myös sähkönsiirtoyhtiöiden kautta ja jos sähköveron keräys siirrettäisiin sähkönmyyntiyhtiöille tämä vähentäisi myös byrokratiaa ja tiettyjä hallinnollisia kustannuksia näistä vakiokorvauksista jo mainitsinkin että näissä on nyt tällä hetkellä eroja siinä onko sähkökatkos esimerkiksi luonnon aiheuttama vai onko se esimerkiksi jonkun teknisen vian työvirheen tai roudan aiheuttama katkos tällä hetkellä maaseutuverkkoyhtiöitten alueella ja kaupunkiverkkoyhtiöitten alueella on epäreilut epätasa arvoiset

vakiokorvausten kriteerit ja näitä pitäisi myös korjata näitä muutoksia on mahdollista tehdä kun selvitystä älyverkkomallista

tehty ja ja siinä syksyllä näillä näkymin päästään etenemään myös siltä osin että ihmiset pystyvät itse omalla kulutuksellaan vaikuttamaan myös tähän hinnoitteluun enemmän tämä vaikutusmahdollisuus on tällä hetkellä todella pieni toivottavasti näitä lakimuutoksia sitten hinnoittelun kohtuullistamiseksi voidaan tässä yhteydessä tehdä ja näitä meidän toimenpidealoitteen esityksiä viedä eteenpäin

herra puhemies koetetaan nyt kahteen minuuttiin ihan ensin äskeiseen ajattelin että muistini mukaan sähkönsiirtomaksuissa on ollut kattorajoitus tälläkin hetkellä eli varmaan kuulin väärin että että nyt se olisi eka kertaa tullut mutta kun tuossa otsikossa lukee että tämä on maakaasumarkkinalaki ja erityisesti liittyy tähän balticconnectorin rakentamiseen niin muutama sana koska maakaasu on erittäin tärkeätä tällä hetkellä niin kotitalouksien kuin teollisuudenkin käytössä ja kun itse asun alueella missä se putki tulee varsin läheltä niin meillä sitä pohjautuu muun muassa teollisuudelle suoraan

sekoittaa kuin bensaa tai dieseliä elikkä nolla sataan prosenttia sinne sekaan ja samalla tavalla pientuottajat kuten pientuottajat sähköntuotannossa ovat voineet myöskin kaasun puolella tuottaa tätä sinne mukaan meillä on tällä hetkellä siis tämä yksi kaasuputki joka tulee venäjältä ja sen lisäksi meillä on nyt jo muutama lng terminaali elikkä suomessa on jo markkinaehtoista sen takia näkemykseni siitä on että suomessa markkinaehtoisuutta voitaisiin avata ilman että turvaudutaan pelkästään tuohon baltian kaasuun koska

klaipedaan ja tällä hetkellä siis baltiassa oleva kaasu on kaksikymmentä viiva kolmekymmentä prosenttia kalliimpaa kuin suomessa oleva kaasu jotenka kun jotenkin ajatellaan että avaamalla niin että suomalaiset vielä maksavat suuren osan siitä baltian infrasta koska siellä ei ole toimivaa infraa kaasuverkoille täällä yhtäkkiä se hinta halpenisi niin en ollenkaan ymmärrä tätä kokoomuksen ja keskustan markkinalogiikkaa tältä osuudelta anteeksi

arvoisa herra

olen erään sähköyhtiön hallituksen puheenjohtaja ja yhdyn hyvin mielelläni edustaja jarvan puheenvuoroon yhdyn myös edustaja paateroon sikäli että siirtohinnassa on määrätynlainen putki jossa jokaisen täytyy pysyä siinä on ulko ja sisälaita ja sen sisällä pidättäydymme toki kustannukset eri puolilla maata ovat kovin erilaisia mutta ajattelin keskittyä lähinnä näihin kaasuasioihin ja siinäkin yhdyn hyvin paljon edustaja paateron näkemyksiin ei meillä keskustalla edustaja

mitään markkinahinkua ostaa baltiasta kaasua se on väärin ymmärretty meillä on suuri hinku tuottaa kaasua itse tässä maassa lähinnä edustajan hoskosen tavoin tuumin mihin kaasua nyt jo käytetään meillähän se on hyvin nopeasti levinnyt moneen kaupunkiin kaupunkiin kaupunkien bussit ovat kaasulla toimivia sen seurauksena että tämä kaasuverkko saadaan nopeasti levitettyä ympäri maan uskon myös tuon autokannan lisääntyvän aikamoisella vauhdilla kaasussa on ollut aikaisemmin vaikeutena se että se on tullut vain yhdellä paineella ja henkilöautoilija joka joutuisi tunti tolkulla tankkaamaan kaasua ei siihen viitsi ryhtyä nyt kun on paineistettu kaasu ja paineistamaton kaasu niin julkisen liikenteen busseja on on helppo yön yli pitää siinä pidemmän latauksen paikassa ja normaali tankkaus niin kuin bensiinin ja naftan käy näillä polttoaineen jakelupaikoilla

paikallisesti meillä satakunnassa on hyvin

tahkoluotoon tulleen lng laitoksen heijastuminen ajatuksiin maakunnassa yhtenä on esillä ollut muun muassa pori kankaanpää haapamäki radan kaasukäyttöön siirtäminen sen sähköistäminen on aivan mahdotonta sillä on sen verran pienet mahdollisuudet verrattuna massiiviseen sähkönkäyttöön mutta se rata on erittäin tärkeä tuumittaessa esimerkiksi juuri satakunnassa olevaa metalliteollisuusjärjestelmää outokumpua rikastamoja jotka jalostavat metallia sitä olisi mahdottoman hienoa tuoda juuri haapamäen kautta poriin ja sekä porin että rauman satamia hyödyntää sen muuttamisesta kaasukäyttöiseksi on tehty laskelmia ja ja ne laskelmat ovat erittäin edullisia satakuntaliitto ja satakunnan kansanedustajat ovat olleet tässä aktiivisesti liikkeellä muitakin mahdollisuuksia varmasti keksitään hyvin nopeasti sen jälkeen kun kaasunkäyttömahdollisuus lisääntyy tapasin erään kaasukonsultin ja hän on ajanut kolme vuotta

kaasupakettiautolla ja sanoi että ainoastaan tromssassa norjassa käydessään hän joutui käyttämään bensiiniä niissä on noin kolmenkymmenen litran bensiinimoottori ja että seitsemänsataa kilometriä hän pääsee sillä kaasulla mahdottoman pitkä matka tietysti riippuen siitä miten suuren tankin on sinne autoonsa järjestänyt me olemme tottuneet jo sähköön ja vaikeroimme tietysti sähkön kalleutta mutta tämä luo upean mahdollisuuden meille erilaisiin näkemyksiin meillä on muun muassa honkajoella meillä on vain muutama tällainen teuraseläinten kuolleiden eläinten laitos se

laitoksemme

bio ynnä muusta jätteestä erittäin läheltäkin mädätyslaitoksessa sen kaasu pyörittää kaasuturbiinimoottoria joka tuottaa sähköä ja sitten höyryä jota tarvitaan suurella paineella mahdottomat määrät kun näitä teuraseläimiä käsitellään se on pelkkää säästöä pääsemme suomalaiseen tuotantoon ja se halventaa lopputyön kustannuksia

olisin halunnut vain tuoda erilaisen näkemyksen siihen että ei varmasti tällä

savon seudun sähkökatkoksiin pystytä apua tuomaan kaasuputken rakentaminen sinne sähkölinjan sijasta tuntuu aika utopistiselle vaihtoehdolle ja niin kuin tässä edustaja juhantalokin totesi paateron puheenvuoron päätteeksi että meillä jo on määritelty se missä missä putkessa siirtohintojen pitää pysyttäytyä mutta edustaja juhantalo otti erittäin tärkeän asian esille sen että meillä on suuret mahdollisuudet ja nimenomaan meillä satakunnassa nyt tahkoluodon terminaalin vuoksi teollisuus siirtyy niin porissa kuin harjavallassakin pienin askelin ja jo tehtyjen päätösten osalta käyttämään lngtä jolloin tämä meidän ilmastotavoitteiden asettaminenkin metallurgisessa teollisuudessa ottaa melkoisen harppauksen siinä suhteessa mitä se tällä hetkellä on raskaan polttoöljyn kanssa ponnekkaasti tuen edustaja juhantalon näkemystä siitä että meidän pitää pystyä kansallisesti pohtimaan pori haapamäki me kutsumme sitä satakunnassa vihreä rata hankkeeksi joka mahdollistaisi meidän syväsataman hyväksikäytön ja meidän maakunnan joka on vientiteollisuuden kannalta merkittävä liikenneyhteyksien edelleen kehittämisen ja tämän itä länsi väylän avaaminen vapauttaisi päärataa merkittävästi

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan

arvoisa herra puhemies tänä iltana on käyty pitkät ja perusteelliset keskustelut monesta poliittisesta aiheesta

velkajärjestely kaatuu arvoisa puhemies mielestäni nykyinen tilanne jossa velkajärjestelyssä vahvistetun maksuohjelman määräyksen seurauksena syntynyt verovelka vaarantaa maksuohjelman toteuttamisen tukee huonosti velkajärjestelylain tavoitteita

aiheutuneet verovelat selvinneet haetaan maksuohjelman muutosta jossa määritellään miten sulkutilille kertynyt maksuvara ja realisoinneista kertyneet varat jaetaan tavallisten eli vakuudettomien velkojen velkojille ja verottajalle

kolmannen pykälän ensimmäisen momentin kolmas kohta seuraavasti tässä laissa tarkoitetaan kolme velkajärjestelyn piiriin kuuluvalla velalla kaikkia velallisen velkoja jotka ovat syntyneet ennen velkajärjestelyn alkamista mukaan luettuina luettuina vakuusvelat ja velat joiden peruste tai määrä on ehdollinen tai riitainen taikka muusta syystä epäselvä sekä edellä tarkoitetuille veloille velkajärjestelyn alkamisen ja maksuohjelman vahvistamisen välisenä aikana kertyvää korkoa ja velallisen maksettavaksi määrättyjä tällaisten velkojen perimis ja täytäntöönpanokuluja sekä lisäksi verovelkaa joka on kertynyt velkajärjestelyn

arvoisa rouva puhemies

ja kolmen neljän vuoden aikana suurten suurten korkojen ja valuuttavelkojen kanssa painiskelevat yritykset joutuivat todella

realisointikierteeseen niin silloin jo kahdeksankymmentä luvun lopulla syntyi syntyi käsitys että meillä olleiden kovien lakien seuraamukset ovat niin vakavia että jollakin tavalla pitää lainsäädäntöä huomioida silloin ensimmäisenä syntyi tämä

oli erittäin paljon vastustettu sillä että suomessa pitää luterilaisen systeemin mukaan vastata veloistaan ja mitään ei anneta anteeksi mutta silloin se saatiin aikaiseksi mikä oli suuri uudistus ja ja helpotti monen elämää minä uskon että silloin ei osattu ajatella niin pitkälle että tämä periaatteellinen ja vakava vika jäi yhdyn täysin edustajan siihen puheenvuoroon jonka juuri kuulimme ja yhdyn siihen että tämä pitäisi korjata meillähän tapahtui sitten ulosottolain ulosottokaaren uudistamista me lievensimme koko ajan linjaa liittyen konkurssilainsäädäntöön ja meidän konkurssilainsäädäntömme on edelleenkin niin puutteellinen että sitä pitää edelleenkin pehmentää täytyy muistaa että tässä on aina kuitenkin myös velkojien ja velallisen välinen eturistiriita niin että toinen puoli ei millään antaisi anteeksi ja toinen puoli kaiken ottaisi anteeksi ja sitä pitää menetellä ja menetellä ja sovitella mutta uskon että me emme mene amerikkalaiseen konkurssilainsäädäntöön joka on aivan erilainen sen lopullinen tarkoitushan on on niin että ihmistä ei siinä hylätä ja ja pistetä velkavankeuteen vaan hänet vapautetaan jos on yritteliäs kaveri nopean menettelyn kautta alkamaan alusta aina olen käyttänyt esimerkkinä henry fordia joka tietojeni mukaan teki kuusi konkurssia firma pysyi pystyssä ja aikamoinen firma onkin se on oikein että siellä ei ollut suomalainen konkurssilainsäädäntö jossa mies olisi maineeltaan tuhottu loppuelämäksi ja ollut luottokelvoton mutta tämä kokonaisuus on tärkeä tänne helpotuksen tielle täytyy mennä ja se tapahtuu yhteisymmärryksellä

koko yhteiskunta ymmärtää tämän hyvyyden tämän tarkoituksen olevan tehdä hyvää eikä vain vapauttaa jotakuta pälkähästä kannatan tätä edustaja östmanin

arvoisa rouva puhemies toivottavasti kukaan ei tule kysymään minulta mitä kaikkia perusteita ja pykälämuutoksia edustaja östman perusteellisesti tuossa sanoi sillä niin hyvin en ole tuossa perillä mutta kun tätä keskustelua käytiin silloin kun lakialoitteeseen kerättiin nimiä oli päivänselvää että tässä ei sinällään ole kysymys ehkä edustaja juhantalon esille tuomasta anteeksiantamisasiasta vaan tässä on kysymys oikeudenmukaisuudesta kuinka käsitellään velallista jolta ollaan perimässä ja mitä sinne katsotaan mukaan ja minun mielestäni edustaja östmanin lakialoite on juuri tätä oikaisua pyritään kohtuullistamaan ja tekemään oikeudenmukaiseksi meillä on erityisesti juuri täällä ulosoton puolella voisiko sanoa rumasti tiettyjä tahoja jotka haluavat pitää yllä ehkä oman ansaintansakin vuoksi eräänlaista velkojen anteeksiantamattomuutta niin että jos omaisuutta myydään niin se vähentää vain perintäkustannuksia mutta ei sitä itse velkaa jolloin edelleen meillä se pääoma joka siellä on kasvaa korkoa ja ihmiset eivät pääse siitä velasta eroon siksi tämä on oikea askel ja niin kuin kuultiin edustaja juhantalonkin puheista tämä hallitus siinä mielessä on ottanut kyllä oikeita askelia

että yrittäjyyttä ei pidä suitsia sillä jos ihminen on tehnyt konkurssin pitää olla mahdollisuus aloittaa alusta ei tarkoita sitä että pöytä pyyhitään pyyhitään heti puhtaaksi mutta sille ihmiselle pitää antaa mahdollisuus lähteä uudelleen toimimaan ja yrittämään ja tuottamaan ehkä se velkansa takaisin

arvoisa puhemies edustaja östman lakialoitekumppaneineen on saanut virikkeen tähän lakialoitteeseen korkeimman oikeuden ratkaisusta

vuodelta kaksituhatta siinä korkein oikeus katsoi ettei yksityishenkilön velkajärjestelystä annettua lakia voitu tulkita niin että velkajärjestelyn piiriin kuuluvaksi velaksi katsottaisiin sellainen luovutusvoitosta määrätty vero jonka peruste on syntynyt vasta velkajärjestelyn aloittamisen jälkeen korkein oikeus katsoi että pelkästään se seikka että veroa on määrätty vahvistetun maksuohjelman määräyksen täytäntöönpanon perusteella ei muuta tätä arviota edustaja östman on kehittänyt tämän epäkohdan korjaamiseen varsin näppärän lakimuutosesityksen jonka hän tuossa esitteli sen mukaan

velkajärjestelyn piiriin kuuluvalla velalla tarkoitettaisiin myös verovelkaa joka on syntynyt velkajärjestelyn piiriin kuuluvan varallisuuden ja realisoinnin verotuksesta siis aina näin kannatan tätä edustaja östmanin ja hänen kumppaneittensa lakialoitetta ja ja toivon tälle lakialoitteelle arvoistaan asianmukaista käsittelyä

arvoisa rouva puhemies en tosiaan tarkoittanut anteeksiantoa tässä asiassa vaan muistan hyvin sen ilmapiirin kun yhdeksäänkymmeneenkahteen säädettiin tätä lakia se oli ensimmäinen avaus ja silloin erittäin paljon puheenvuoroissa oli anteeksianto ja velan mitätöiminen näitä sanoja käytettiin koska tämä oli uutta ajattelutapaa mikä silloin tuotiin esille jos ajattelemme nyt kokonaisuutta ihan juridiikan kannalta on juuri niin on noudatettu sitä korkeimman oikeuden linjaa joka tuli tässä esille sitä on yritetty pehmentää oikeuskirjallisuudella mutta oikeuskirjallisuuden voima ja valta ei yllä ohi korkeimman oikeuden sitten tässä aloitteen perusteluissakin esillä on tämä rovaniemen hovioikeuden päätös jossa on yritetty vastoin tätä korkeimman oikeuden myöhempää kantaa ottaa esille se että tämä velkajärjestely tarkoittaisi sitä että ihmisen kaikki velat ovat siinä järjestelyssä mukana mutta lain sanamuoto on niin tiukka että oli pakko noudattaa tätä lainkohtaa no asianajajakunnassa ja ja muualla tietysti tuumittiin miten tällaiset tilanteet voitaisiin välttää ja sen vuoksi tuli tämä neuvonta että siirrä siirrä velkajärjestelyyn menemistä niin että saat kaikki hoidettua asialliseen kuntoon niin että saat ne rajan oikealle puolelle ja tulet silloin koko potilla siihen velkajärjestelyyn sisään mutta tämä on usein teoreettista velallisen tilanne tulee niin ahtaaksi ja voi tulla nopeastikin ettei hänellä ole kykyä ei hän voi siirrellä ei hän voi järjestellä sitä omaisuuttaan ja ajautuu väkisin välttämättä sitten tilanteeseen jossa velkajärjestely ei ole mahdollinen ja joutuu konkurssiuhan alaiseksi jolloin tilanne on tietysti pakkolainsäädäntöä ja asiakas on paljon voimakkaampien toimenpiteiden kohteena kannatan tätä edustaja östmanin esitystä tietenkin en tiedä kuinka tarkkaan

olette juristien seurassa tutkineet tämän käytännön mutta tämä tuntuu näppärältä voi olla että valiokuntakäsittelyssä tulee ja keksitään esteitä tämä on väärin ja tuo on väärin mutta toivotan menestystä

arvoisa rouva puhemies

aikaa oli tuolle nopeatempoiselle keskustelulle ja vain muutamalle puheenvuorolle nyt kello on jo kohta lähestymässä tämän päivän loppua ja salissa vain muutamia kansanedustajia tekisi mieleni pyytää tämän asian siirtämistä seuraavaan täysistuntoon että olisimme paikalla ja voisimme käydä keskustelua tästä hieman toisenlaiseen aikaan mutta mutta en sitä nyt kuitenkaan tee meillä kolmen selonteon malli turvallisuudessa nopeasti muuttuneessa turvallisuustilanteessa on minun mielestäni hyvin perusteltu meillä ensin tehtiin sisäisen turvallisuuden selonteko sitten ulko ja turvallisuuspoliittinen selonteko ja nyt ensimmäistä kertaa tämä puolustusselonteko jonka keskeisenä innoittajana taikka pontimena oli se että meillä on edessä niin merkittäviä uudistustarpeita mutta myös materiaalihankintoja puolustusvoimiin parlamentaarinen seuranta näissä on toiminut sisäisen turvallisuuden selontekoa lukuun ottamatta pidän tärkeänä että jatkossa jos hallitusohjelmaneuvotteluissa päädytään tällaiseen rakenteeseen mitä itse pidän kannatettavana että me teemme nämä turvallisuuden selonteot tällä kolmella rakenteella niillä olisi mielellään yhtenevä parlamentaarinen seurantaryhmä joka joka kokonaisuutta seuraisi tätä asiaa on eduskunnassa käsitelty pitkään tämä on lähes puolentoista vuoden työ kaiken kaikkiaan puolustusvaliokunnassa sata asiantuntijaa kokouksia valtava määrä myös lausunnonantovaliokunnissa ja sen takia olisin toivonut että tämä asia olisi saanut hieman paremman käsittelyajankohdan eduskunnassa edustaja valiokunnan ministeri kanerva kertoi varsin laajasti päivällä esittelypuheenvuorossaan tämän kokonaisuuden tekemisestä se on tapahtunut hyvällä yhteistyöllä kiitosta annoin silloin myös tuossa debatissa ministeri niinistölle jonka johdolla on nopeasti reagoitu tähän muuttuneeseen turvallisuustilanteeseen kaikilla tasoilla

pidän hyvänä sitä että meillä oikeastaan vasemmistoliittoa lukuun ottamatta on eduskunnassa kaikissa puolueissa hyvin yhtenevä näkemys siitä että näissä resursseissa pitää edetä määrätietoisesti laivue hx eli hornetien korvaava hanke jossa nyt linjataan tässä selonteossa se että me haluamme eduskuntana varmistaa sen että poistuvien hornetien suorituskyky korvataan täysimääräisesti määrästä ja muusta sitten tehdään myöhemmin ratkaisuja puhumattakaan koneen merkistä maavoimat on myös tärkeän kehittämisen kohteena k yhdeksän thunderit ovat tulleet sinne tai ensimmäiset ja ja se hankinta etenee mutta siellä on myös edessä merkittäviä kalustouusimisia muun muassa rynnäkkökiväärien osalta rinnalla myös toimintakyvyn ja oikeuksien pitää olla oikealla tasolla ja niitäkin on päivitetty ministeri niinistön aikakaudella kertausharjoitusmäärät on nostettu nyt sille tasolle missä ne vähimmillään pitää olla mutta lisäystarvetta on vapaaehtoisen maanpuolustuksen määrärahoista puhuimme tänään ja myös maanpuolustustahdosta jonka haluan nostaa siinä

esille tulleen asian siitä voiko sillä olla vaikutusta laskeneeseen maanpuolustustahtoon että kaikki eivät kokisikaan tätä maata enää puolustamisen arvoiseksi tietynlaisesta kansakunnan eheydestä me kannoimme huolta ja haluamme että sitä selvitetään

raiteita vastaan hyökkää ulkomailta esimerkiksi hävittäjillä niin silloin suomen puolustusvoimat lähettää hävittäjät vastaamaan tähän uhkaan mutta jos tuo hyökkäys tapahtuukin tietoverkkoja käyttämällä sähköverkon lamauttamisella tai muulla niin silloin vastuu onkin toisilla tekijöillä

esimerkiksi meidän kaltaisellemme maalle joka ei kuulu sotilasliittoon on tärkeää että me etenemme näissä hankkeissa mieluummin suunnannäyttäjinä kuin seuraajina niin että esimerkiksi lissabonin sopimuksen turvatakuita tulkitaan mahdollisimman mahdollisimman

tietysti keskusteluyhteys pitää pitää yllä myös muihin valtioihin venäjä mukaan lukien esimerkiksi itämeren tapahtumien vakauden säilyttämiseksi

arvoisa puhemies

mainittiin niin sodanajan joukkoja nostetaan kahteensataankahdeksaankymmeneentuhanteen sotilaaseen valmiuden ylläpitoon ja kehittämiseen esitetään runsaat viisikymmentä miljoonaa euroa vuodessa tätä summaa käytetään materiaalisen valmiuden kohottamiseen sekä joukkojen kouluttamiseen mikä koskettaa niin puolustusvoimien henkilökuntaa kuin valmiusyksikössä palvelevia varusmiehiä tärkeitä lakimuutoksia ovat esimerkiksi aluevalvontalaki ja myös kansainvälisen avun antamisen ja vastaanottamisen mahdollistava lainsäädäntö mietinnössä kannamme huolta puolustusvoimien ammattisotilaiden ja siviilihenkilöiden jaksamisesta samat henkilöt vastaavat niin varusmiesten kuin reserviläisten kouluttamisesta ilman että koulutusjaksojen väliin jää riittävästi aikaa lepoon ja asioiden suunnitteluun suomen puolustus on poikkeuksellisessa tilanteessa kaksituhattakaksikymmentä luvulla kun merivoimien kuusi alusta saavuttaa elinkaarensa määränpään ja samoin hornet hävittäjäkalusto puolustusvaliokunnan mielestä onkin selvää että strategisten hankkeiden toteuttaminen on välttämätöntä maanpuolustuksen kokonaisuuden kehittämisen kannalta

naton ja eun kanssa ja ennen kaikkea kahdenvälisessä yhteistyössä ruotsilla on erityisasema puolustusvaliokunta pitää yhdysvaltoja ruotsin ohella keskeisenä kumppanina puolustuspolitiikan sotilaallisen suorituskyvyn kehittämisen sekä kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan osallistumisen kannalta

sadalla sotilaalla suomi osallistuu siis eun naton ja ykn operaatioihin sekä rauhanturvakoulutukseen osallistuminen kansainväliseen kriisinhallintatoimintaan on keskeinen osa suomen ulko ja turvallisuuspolitiikkaa suomella on hyvät edellytykset vastata hybridiuhkiin hallitusohjelmassa mainitaan yhtenä painopistealueena hybridivaikuttamisen torjuminen suomessa jo vakiintuneina käytäntöinä sellaisia järjestelyitä joita monissa maissa saatetaan joutua luomaan alusta alkaen uudelleen hybridiuhat eivät ole pelkästään sotilaallisia esimerkkejä esimerkkejä hybridiuhkista ovat verkkopropaganda verkkovakoilu tiedon sabotointi kyberhyökkäykset kriittiseen infraan sekä informaatiovaikuttaminen

arvoisa puhemies lopuksi sotilaallisella huoltovarmuudella turvataan puolustusvoimien kriittisten järjestelmien toimintakyky yhteiskunnan häiriötilanteissa tärkeä osa puolustuskykyämme on varmistaa käyttökuntoisen materiaalin ja palveluiden toimittaminen oikeaan aikaan ja paikkaan mahdollisia sotilasoperaatioita varten kuten puolustusvaliokuntakin on korostanut suomella on oltava tarvittava teollinen ja teknologinen osaaminen kriittisten järjestelmien ylläpitämiseksi myös energia elintarvike ja ja terveystuotannon huoltovarmuudella on tärkeä merkitys väestön toimeentulon ja talouselämän toiminnan ylläpitämiseksi mahdollisissa kriisitilanteissa vaikka energian saatavuus on nyt hyvä aina pitäisi varautua alueen mahdollisiin toimintaympäristön muutoksiin

arvoisa rouva puhemies

ja kaikissa olisi sama tilannekuva tästä oli pientä haastetta sillä aina tilanteet kerkeävät muuttua ja nytten tässä prosessin aikana tapahtui brexit elikkä äänestys britanniassa usassa tapahtui presidentinvaihdos joka muutti turvallisuuspoliittista tilannetta myöskin aika lailla toisaalta myöskin euroopan unionin puolella tuli puolustusyhteistyöhön lisää vahvuutta pelkästään jo tämän meidän selonteon käsittelyn aikana sen takia ollaan kirjoitettu yksi ainoa ponsi tähän valiokunnan puolelta ja se vahvistaa tahtotilaa parlamentaarisesta valmistelusta myös tulevaisuudessa mietintö on mielestäni siltä osin hyvä että se menee jopa syvemmälle muutamissa asioissa vaikkapa ruotsi yhteistyössä ja hybridi ja kyberpuolella kuin se varsinainen selonteko elikkä teimme syvempää perehtymistä näihin kohtiin tässä koko suomalaisen yhteiskunnan keskustelussa turvallisuuspolitiikasta pitäisi erittäin paljon kiinnittää huomiota siihen että meillä pitää olla laaja yhteisymmärrys ja kansalaiskeskustelu tässä aiheessa ensisijainen tavoite tulee olla se että suomi pysyy kaikkien näitten konfliktien ulkopuolella ja että suomen alueita ei käytetä muiden maiden vihamieliseen käyttöön tai kauttakulkuun muita maita vihamielisesti kohdistaen

yhtenä testinä siihen että suomen kansa pysyy tässä mukana on maanpuolustustahto jota maanpuolustuksen tiedotuksen suunnittelukunta aina vuosittain testaa ja hälyttävää on ollut nyt että maanpuolustustahto kaikkien suomalaisten osalta on vähentynyt

meidän yhteisen kansakuntamme pitää olla kaikkien kokemuksessa samanlainen toinen näkökulma tähän on se kriisinsietokyky joku nimittää sitä resilienssiksi elikkä meillä pitää olla riittävän vahva yhteiskunta jolloinka voidaan eri toiminnoilla vastata erilaisiin kriiseihin ja konflikteihin mitä täällä tapahtuu tässä suomalaisessa puolustuksessa lähtökohta on tietysti itsenäisyyden ja alueellisen koskemattomuuden puolustaminen yleinen asevelvollisuus ja sotilaallinen liittoutumattomuus nämä kaikki lukevat myöskin täällä liittoutumattomuus erityisesti

ovat tietysti rauhantahtoinen ja aktiivinen ulkopolitiikka jossa toivoisin yhä edelleen aktiivisuutta muun muassa yk järjestöjen käyttämiseen ja meidän maineemme rauhanturvaamisessa mutta myöskin toisaalta rauhansovitteluissa ja neuvotteluissa uskottavaa puolustusta tullaan tässä tulevina vuosina vahvistamaan niin sodanajan joukkojen osalta kuin myöskin investointien osalta meillä pitää olla mahdollisuus johon lakia tehtiin ottaa myöskin apua kriisitilanteissa meillä ei saa antaa omia alueitamme muiden käyttöön ja meidän vahvat kumppanuutemme erityisesti ruotsin kanssa meidän harjoitusyhteistyömme naton kanssa ja monien muidenkin eu maiden kanssa ovat ne keinot millä suomen puolustusta varmaankin voidaan vahvistaa nyt tähän on kirjattu lupaukset investointitason nostoon eteenpäin sataviisikymmentä miljoonaa ja toisaalta valmiuden parantamiseen viisikymmentäviisi miljoonaa jo ensi vuodesta ja niillä toivottavasti tämä taso saadaan sitten kun siirrytään isompiin hankintoihin elikkä laivue kaksituhattakaksikymmentä joka on jo nyt osittain meneillään mutta erityisesti siinä kohtaa kun siirrytään hx hankkeiden elikkä hornetien korvaukseen tulee huomioida se että tässä mietinnössä kirjattiin erityisesti että tässä ei

pitäisikö koululaisille olla enemmän kansalaistaitoa tältä osuudelta joskus olen heittänyt itse ajatuksen että pitäisikö kaikille olla esimerkiksi kuukauden tai muutaman kuukauden kurssi mitenkä varaudutaan erilaisiin kriisitilanteisiin ja niiden tukemiseen mutta näitä tulevaisuudessa varmaan viedään eteenpäin

arvoisa rouva puhemies

täytyy kiittää siitä huolellisesta ja ennen kaikkea perusteellisesta työstä mietintöä tehtäessä kun katsoo tuota asiantuntijalistaa mitä puolustusvaliokunta on kuullut ja aivan kuten valiokunnan korkeasti arvostamani puheenjohtaja ilkka kanerva omassa puheenvuorossaan kuvasi niin puolustusvaliokunnalle täytyy antaa kyllä täyden kympin kiitokset erittäin hyvästä työstä tilanne suomen tilanne suomen ympäristössä on on muuttunut viime aikoina hyvin nopeasti kuka olisi uskonut viisi vuotta sitten missä tilanteessa olemme nyt mutta tähänkin tilanteeseen meidän pitää sopeutua suomi on turvallinen maa ja se meidän tulee pitää ja kaikki nämä asiat ovat meidän omissa käsissä tämä turvallinen tilanne rauhallinen tilanne tässä maassa on ansaittava joka päivä tässä asiassa ei voi lomapäiviä ja vapaapäiviä pitää selonteon valmistelu on tehty todellakin perusteellisesti ja huolellisesti ja otettu huomioon kaikki ne tiedossa olevat uhkakuvat mitkä suomella oman maan puolustamisessa ovat mahdollisia olemme euroopan jäseniä ja euroopan unioni on meille tärkeä turvallisuusyhteisö sitä kautta saamme turvatakeet niin että jos joku hätätilanne meihin iskee saamme sieltä muilta jäsenmailta apua ja tietenkin myös päinvastoin jos joku joutuu ongelmiin niin me autamme toki voimiemme mukaan tämän selonteon tärkeä viesti on se että suomi pitää nämä meidän puolustuksemme puolustuksemme kannalta tärkeät kivijalat edelleen voimassa koko maata puolustetaan sen jokaisella neliöllä sitten meillä on yleinen asevelvollisuus joka ylläpidetään edelleen vahvana ja tehokkaana ja sitten uskottava puolustus luodaan sitä kautta että meillä on riittävän hyvä kalusto puolustusvoimien tarpeisiin niin että maata pystytään aidosti puolustamaan niin maalla merellä kuin ilmassakin kaiken tämän päälle tulee tietenkin maanpuolustustahto vaikka meillä nämä aineelliset asiat olisivat kuinka hyvässä kunnossa siitä huolimatta jos tahtoa puolustaa tätä maata niin aika paljon silloin meiltä puuttuisi mutta kuten tiedämme esimerkiksi meidän nuorten keskuudessa maanpuolustustahto on aivan vankkumaton tässä asiassa suomalaiset ovat äärimmäisen yksimielisiä ja se on todella erittäin tärkeä asia suomelle suomen suomen ympärillä on tilanne muuttunut niin kuin sanoin ja yksi suurimmista uhkista tällä hetkellä ovat nämä hybridiuhat tänä päivänä käsittelimme

aluevalvontalakia jossa nousivat esille nämä tunnuksettomat sotilaat ja se on yksi uusi uhka mikä maailmalla maailmalla on noussut viime vuosina esille suomi on tähänkin valmistautunut tähänkin valmistautunut ottanut huomioon nämä uhkat tärkeää on kuitenkin että kaikki nämä alueet saadaan kuntoon ja kannalta on äärimmäisen tärkeää että

saamme tämän tiedustelulainsäädännön ajan tasalle se on sellainen asia josta josta ei suomen pidä tinkiä ei yhtään uskon että eduskunta on tässä tulevassa käsittelyssä sitten alkavalla syyskaudella erittäin nopea ja tehokas hybridiuhkat ovat ympärillämme kasvaneet ja ne on arvioitu tässä selonteossa mielestäni erittäin hyvin uudet tilanteet vaativat sen että jokaiseen uuteen uhkaan on reagoitava nopeasti siinä näkyy se että esimerkiksi armeija on oman valmiuden kohottamiseen antanut lisämäärärahaa esimerkiksi entiseen aikaanhan oli niin että kertausharjoituksiin kutsumisaika oli todella pitkä mutta nyt voidaan tarvittaessa kutsua hyvinkin nopeasti niin että

lain vaatimia odotusaikoja kalustohankinnat tukevat tätä tavoitetta myös armeijan liikkuvuutta on on parannettu viestiyhteyksiä on parannettu ja kaikenlaista tietoliikenteeseen tietoliikenteeseen liittyvää kalustoa on tähän maahan hankittu lisää se on erittäin muistan kun eräässä puolustuspoliittisessa keskustelussa puhuttiin siitä mikä on paras tapa puolustaa maata siellä verrattiin ammattiarmeijaa sitten tähän suomen järjestelmään muuan viisas viisas talouselämän edustaja sanoi hyvin että onko sillä väliä onko siellä teknistä laitetta käyttämässä vaikka nyt esimerkiksi viestiliikennevälinettä käyttämässä värvätty ylikersantti joka varmasti hommansa osaa vai peräti nokialainen huippualan tietokoneinsinööri joka varmaan on myös oman alansa huippuasiantuntija elikkä tämä kuvaa sitä hyvin miten suomen järjestelmä antaa mahdollisuuden käyttää ihmisten kykyjä parhaalla tavalla hyväksi arvoisa puhemies lopuksi vielä se että huoltovarmuus on tärkeä asia joka meidän on koko ajan pidettävä mielessä armeija marssii vatsallaan niin kuin vanha sanonta kuuluu ja viimeiseksi arvoisa puhemies urho kaleva kekkonen sanoi aikanaan ja se on suomen kannalta tärkeä viisaus pidetään ne ystävät aina lähellä ja vihamiehet mahdollisimman kaukana

arvoisa rouva puhemies kuten päivällä lausuin olin runsas kymmenen vuotta sitten puolustusvaliokunnan puheenjohtajana johtamassa tätä samaa selonteon tekoa ja nämä keskeiset elementit jotka siihen liittyivät silloin ovat tässäkin hyvin keskeisessä osassa mainitsen nimenomaan maan itsenäisen puolustamisen ja asevelvollisuusarmeijan ja

tässä ne keskeiset sisällöt mutta vaikka

uusia asioita huomioon ottava ja sikäli erittäin hyvin laadittu ja melkein sata asiantuntijaa kuullut siihen voi helposti olla mieltymässä ja yhdyn mielelläni muun muassa edustaja paateron edellä lausuttuihin

hyvin asiantunteviin käsityksiin tästä puolustusselonteon sisällöstä mitä sen laatimiseen tulee niin

meillä on jonkinlainen sekamelska nyt näissä selonteoissa niiden järjestyksissä kun sisäisen turvallisuuden selonteko tehtiin siihen ei liittynyt parlamentaarista valvontaa ja aivan oikein valiokunnan mielestä oikea järjestys on se että ensin on ulko ja turvallisuuspoliittinen sitten nämä muut kolme siinä järjestyksessä ehkä puolustusselonteko ja sitten sisäisen turvallisuuden

selonteko ja niissä parlamentaarinen valvonta se antaa jatkuvuuden jatkuvan seurannan ja asian hallitsemisen keskeistä on myös se että tässä

selkiytyneesti esillä mielipiteet ja hyvät kannanotot suhteistamme venäjälle yhdysvaltoihin natoon euhun ja pohjoismaihin erityisesti ruotsiin ruotsin yhteistyö alkoi jo silloin yli kymmenen vuotta sitten lähinnä merivartion toiminnan kautta ja ilmavoimien kautta mutta tämä on oikea linja mikä tässä

arvoisa puhemies käsittelemme tosiaan hallituksen puolustusselontekoa ja tätä puolustusvaliokunnan mietintöä jonka jonka saimme valmiiksi hyvässä yhteistyön hengessä valiokunnassa on todella tärkeää että kansallisesti pidämme kiinni

niin sanotusti peruspalikoista puolustuspolitiikassamme eli pidämme kiinni tästä yleisestä asevelvollisuudesta josta suomi on ollut hyvin tunnettu jo aikaisemmin olemme myös eläneet ajan jolloin suomea on myös hieman arvosteltu siitä että tämä nyt olisi tämmöinen menneen maailman ilmiö ja järjestelmä mutta sitten kun olemme huomanneet että maailmassa on tiettyä epävakautta tullut ja turvallisuuspoliittinen ilmapiiri on kiristynyt niin yhtäkkiä suomi on ollutkin

siitä miten hyvin me olemme pystyneet järjestämään oman itsenäisen ja kansallisen puolustuksemme kattavasti kouluttamaan kouluttamaan sotilaalliset valmiudet meidän kansalaisille myös sitten tämä aktiivinen vapaaehtoinen maanpuolustustoiminta on ollut semmoinen tärkeä kivijalka mistä haluamme pitää edelleen kiinni on myös tärkeää tuoda esiin tämä valiokunnan huomio että näiden resurssien vapaaehtoisen maanpuolustustoiminnan turvaamiseksi nykyisellään ja myös

tulisi nyt hallituksen noudattaa tätä omaa linjaustaan ja myös että valtiovarainministeriö jatkossa ei tulisi tätä leikkausta ennen eduskunnan budjettikäsittelyä vaan nämä määrärahat vapaaehtoiselle maanpuolustustyölle turvataan näkisin että on pikemminkin tarvetta lisätä näitä resursseja jatkossa perustelen tätä sillä että tutkimuksissa on on tuotu selvästi esiin että suomalaiset ja erityisesti naishenkilöt eivät koe nyt riittävän hyviksi omia taitojaan toimia tämmöisissä kriisitilanteissa ja poikkeusolosuhteissa ja ja sen takia näitä valmiuksia tulisikin parantaa tähän aiheeseen tullaan varmasti palaamaan tarkemmin vielä tässä yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden strategiassa joka päivitetään syksyllä siinä tähän aiheeseen tullaan varmaan ottamaan paremmin kantaa ja esitänkin jo tässä vaiheessa ettei unohdu että toivoisin että puolustusvaliokunta pitäisi tästä aiheesta avoimen kuulemisen meillä ei ole vielä ollut tällä hallituskaudella avoimia kuulemisia tämä olisi erittäin hyvä aihe koota laajemmin kuultavia ja käydä laajempaa yhteiskunnallista keskustelua siitä miten me pidämme näistä yhteiskunnan turvallisuustaidoista huolta myös kansalaistasolla niin viranomaistasolla kuin yritys ja järjestötasolla tämä yhteistyö on hyvällä tasolla mutta kansalaistasolla meillä on tässä hieman tekemistä

avaan hieman mitä olemme tässä nostaneet myös valiokuntatasolla keskustelussa esiin

ja sotilaallisten taitojen koulutuksessa on usein nostettu esiin että kutsunnat pitäisi laajentaa koko ikäluokalle ja myös naisille velvoittavaksi ajatus on sinänsä ihan hyvä avaus keskusteluun mutta myös omasta kokemuksestani tiedän että kutsunnat eivät anna minkäänlaisia valmiuksia mihinkään toimintaan eivät kouluta millään tavalla vaan siinä on kyse nimenomaan kartoittaa

ja todellinen halu halu lähteä sinne koulutukseen se ei sinänsä ole ole tavoiteltavaa että me houkuttelisimme suurempaa ikäluokkaa ja naisia palvelukseen koska meillä ei ole tarjota heille tällä hetkellä tiloja tällaista suunnitelmaa ei ole että prikaatien määrää kasvatettaisiin tai sodanajan joukkoja lisättäisiin eli eli sotilaitten määrää ei ole tarkoitus lisätä nykyisestään pelkästään tasa arvokysymyksenä vaan näitä taitoja pitäisi aidosti lisätä koko ikäluokalle jo ennen varusmiespalvelusta tämä olisi hyvin loogista ja helposti järjestettävissä jo oppilaitosvaiheessa esimerkiksi viimeistään toisella asteella voitaisiin järjestää tämmöinen poikkeusoloihin kriisitilanteisiin valmentava koulutus jossa nämä taidot tulisivat jo käsiteltyä osana koulutyötä luonnollisesti tätä työtä tehdään jo osin esimerkiksi joissain lukioissa järjestetään tällaisia turvakursseja maanpuolustusjärjestöjen toimesta ja tätä toimintaa olisi mahdollista laajentaa ja tälle on myös kovasti kysyntää nämä paikat yleensä täyttyvät hyvin nopeasti olisi että se olisi tarjolla kaikille näkisin sen jopa niin kuin ihan velvollisuutena että meidän julkinen sektori valtio huolehtisi siitä että kaikille kansalaisille tarjotaan tietyssä ikävaiheessa tämä koulutus koska meidän perustuslain mukaan

tässä asiassa edetään

arvoisa rouva puhemies maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta mtsn viimeisimmän mielipidetutkimuksen mukaan maanpuolustustahto

huomioiden on kuitenkin hyvä ja oikein että on nostanut tämän asian ansiokkaasti esille myös mietinnössään uskottavan puolustuksemme kannalta on oleellista se että suomi on jatkossakin sellainen maa jota jokainen kansalainen tahtoo puolustaa esimerkiksi nuorten pääseminen kiinni koulutukseen ja työelämään vaikuttaa osaltaan siihen että oma maa koetaan puolustamisen arvoiseksi maanpuolustustahtoa ylläpidetään muun muassa laadukkaalla varusmies ja reserviläiskoulutuksella sekä vapaaehtoisella maanpuolustustyöllä oleellista on nyt tulevaisuutta varten kartoittaa kaikki muutkin mahdolliset keinot maanpuolustustahdon ylläpitämiseen ja kiinnittää tähän asiaan vakavaa vakavaa huomiota erityisesti nuorten kohdalla

rouva puhemies edustaja juhantalo tuossa aiemmin pohti tätä selontekojen järjestystä ja rakennetta ja oli hyvin samoilla ajatuksilla liikkeellä kuin me puolustusvaliokunnassakin tämä turvallisuuden kokonaisuus on tänä päivänä hyvin toisiinsa nivoutunut ja ja ovat jopa jotkut tuoneet esille sitäkin tarvitaanko kolme erillistä selontekoa me kuitenkin olemme päätyneet siihen että tämä on ollut hyvä rakenne sen takia että niissä on kuitenkin tiettyjä elementtejä jotka ovat toisistaan erillään vaikka toisaalta sitten ulkoinen ja sisäinen turvallisuus tänä päivänä menevät entistä enempi toistensa kanssa lomitusten ja tuo yhteinen seurantaryhmä parlamentaarinen seurantaryhmä olisi sitten se millä tietyllä tavalla tämä koko

tässä mtsn puheenjohtaja edustaja vikman puhui tästä maanpuolustustahdosta kyllä siinä tietysti se kansakunnan eheys että jokainen tuntee suomen puolustamisen arvoiseksi on tärkeä mutta myös se että meillä on hyvä toimiva varusmieskoulutus ja toisaalta se että meidän puolustusvoimat sellaisessa tilanteessa kuin ehkä nyt vaikka ei suoranaista sodan uhkaa tietenkään meillä ole kun kuitenkin maailman turvallisuuspoliittinen tilanne on jännittyneempi niin silloin tietyllä tavalla myös sen kriisin mahdollisuus tulee ehkä ajatuksissa lähemmäksi ja silloin saattaa tulla niitä tunteita olenko lopulta kuitenkaan valmis näihin pitää etsiä vastauksia ja edustaja vikmanin johdolla myös pohtii sitä mitkä ovat niitä taustatekijöitä jotka tähän maanpuolustustahtoon ovat

teknisen kaluston huoltovarmuudella on merkittävä rooli siinä miten yhteiskunta selviää kriisistä maassa on oltava valmiudet huoltaa tekninen kalusto itse tämän merkitys kasvaa tekniikan kehittyessä kehittyneemmät järjestelmät asettavat myös huollolle uusia vaatimuksia on tärkeää että suomalainen teollisuus pidetään mukana hankinnoissa näin huollon ja varaosien saatavuutta varmistetaan myös kriisiaikana hankkimalla valmiudet tehdä tarpeelliset järjestelmän elinkaaren mukaiset huollot suomessa lisäämme kaluston toimintavarmuutta ja parannamme kotimaista työllisyyttä myös rauhan aikana kuten puolustusvaliokunnan mietinnössä todetaan on hankintojen yhteydessä kotimaahan hankittu huoltokapasiteetti laskenut elinkaarikustannuksia yhden pilkku seitsemän miljardin euron edestä melko lyhyellä aikavälillä maallamme on edessä mittavat puolustusuudistukset kun sekä ilma että merivoimien kalustoa uusitaan selvää on että tämäkin uusi kalusto tulee olemaan teknisesti nykyistä vaativampaa

arvoisa rouva puhemies vielä nostan muutaman kohdan tästä

ensinnäkin suomella on on kuitenkin hyvät edellytykset vastata hybridiuhkiin ja tässä muuttuvassa maailmassa se on erinomainen asia toisekseen meillä on hyvä kriisinsietokyky ja siinä taustalla on varmasti kansallista keskinäistä luottamusta ja yhteishenkeä ja tietenkin sitä että kaikki viranomaiset toimivat hyvin yhteen sektorirajat ylittäen kolmantena kohtana on hyvä että meillä on nyt kyberturvallisuusasioihin puututtu ja muutos on todella suuri alamme olla todella riippuvaisia digitaalisista palveluista tietoverkoista ja ja järjestelmistä ja sitä kautta meidän järjestelmämme ovat myös todella haavoittuvia tähän on syytä panostaa ja se on myös hyvin tuossa tuossa selonteossa kyllä huomioitu tämä vaatii vahvaa kansainvälistä ja kansallista yhteistyötä erityisesti harjoituksissa ja ja sitten tiedon vaihdon osalta myös ilolla tervehdin yhteistyötä ruotsin kanssa sitä että tavoitellaan mahdollisimman pitkälle menevää sellaista pohjoismainen arvopohja on erittäin hyvä pohja myös tässä puolustusyhteistyössä ja ja siinä on hyvä ja helppo meidän suomalaistenkin toimia

arvoisa puhemies edustaja heinonen pohdiskeli mtsn roolia keskustelussa tulevaisuuden maanpuolustustahdosta ja sen maanpuolustustahdon vaalimisessa mts tarjoaa mielellään foorumin parlamentaarikoille ja asiantuntijoille jatkaa aiheen jatkopohdintaa ja ja mts on mielellään siinä mukana puolustuksemme edellyttää vahvaa maanpuolustustahtoa ja toisaalta vahva maanpuolustustahto edellyttää uskottavaa puolustusta ja sen riittäviä resursseja nämä kaksi käyvät yhdessä

valiokunnan mietinnössä valiokunta kannattaa naisten vapaaehtoisen asepalveluksen ja siitä jatkan hieman tässä puheenvuorossani valiokunnan saaman selvityksen mukaan naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaneiden naisten määrä on viime vuosina merkittävästi kasvanut palvelukseen hakeutuu tänä vuonna noin

arvoisa herra puhemies puuttumatta siihen mitä edellisessä keskustelussa käsiteltiin olen samaa mieltä että parhaat voimat pitää aina saada liikkeelle nyt käsiteltävänä oleva hallituksen esitys esitys eduskunnalle laiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi on tärkeä merkittävä ja historiallisesti erittäinkin haasteellinen aloitan ehkä enemmänkin lähellä käytäntöä olevista ongelmakohdista joita näen tässä esityksessä ja toivon että niitä voidaan jatkossa eri tavoin sitten vielä paremmin huomioida meillä työyhteisössä ei saisi olla eriarvoisuutta samankaltaisissa tehtävissä samanlaisen oppimis ja osaamistason omaavien henkilöiden välillä ja kun tällä hetkellä

oppimista ja ei määritellä säädöksissä niin se saattaa johtaa siihen että tilanteessa jossa samankaltaisella osaamistasolla olevat oppijat tekevät samankaltaisia töitä tulee semmoinen epätasa arvoinen asetelma että toinen tekee sitä ilman palkkaa ja toinen palkalla uskon että tähän jatkossa löytyy kyllä varmasti välineitä että pystytään määrittelemään onko koulutussopimus kuitenkin oppisopimuskoulutuksen kaltaista koulutusta jolloin tullaan sitten niin sanotun työsopimuksen piiriin

tärkeää on huomata se että meillä on erilaisia ovat keskenään hieman erilaisessa asemassa toisilla aloilla erityisesti niillä millä laitteiden pääomakustannukset ovat korkeat tulee melkoisia haasteita toteuttaa työpaikalla oppisopimuskoulutusta mutta erityisesti koulutussopimuksella olevaa koulutusta meillä tässä maassa metsäkonepuolella opiskelee vuosittain tuhatsata opiskelijaa samaan aikaan meillä tässä

työnantajaa joista

on vain yksi metsäkone joten on aika mahdotonta nähdä kuinka yhden metsäkoneen yrittäjän työpaikalle voisi tulla koulutettavia ilman etteikö yhteiskunta tarjoa jotakin kompensaatiota olisikin tärkeää nähdä että oppilaitokset ja yritykset voisivat yhdessä tehdä kone laitehankintoja

se tuottamattomuus mikä siihen työssäoppimiseen ja työpaikalla oppimiseen eittämättä tulee näillä aloilla niin tämän konehankintasubventoinnin osalta voitaisiin saada mahdollistettua se että yrityksiä kiinnostaisi ottaa se koulutussopimuksella oleva opiskelija mutta mieluummin tietysti työssäoppija

tähän kiinnitti huomiota työ ja tasa arvovaliokunta ja näki tämän tärkeänä seikkana mutta sivistysvaliokunta ei omassa mietinnössään noteerannut sitä huomioi kyllä työ ja tasa arvovaliokunnan näkemyksen siitä huolesta mitä juuri täällä konepuolella ja ja erityisesti metsäkonepuolella tulee siitä että ei näitä koulutuspaikkoja saada ja ehdottikin omassa lausunnossaan että tarvittaessa koulutuskorvaus otetaan käyttöön myös koulutussopimuksen yhteydessä esimerkiksi harkinnanvaraisena sivistysvaliokunta kirjasi sinne vain sen että jos on erityisiä oppimisvaikeuksia mutta kysymys on tässä kohtaa että täällä konepuolella pääomavaltaisella yrityssektorilla tätä tukea yritykset tarvitsevat jo siinä vaiheessa että voidaan yleensä mahdollistaa siellä työpaikalla oppiminen meillä on mahdollisuuksia järjestää sitä ja erilaisia projekteja tälläkin hetkellä on harjoitteilla joissa tullaan esittämään tällaista yhteisyritysmallia jossa voidaan mahdollistaa se että yritykset sitoutuvat ottamaan oppisopimusoppilaita yritykseen ja sitä kautta sitouttaa työnantaja mahdollistamaan sitten se työssäoppiminen konkreettisesti edustaja myllykoskella on unelma jota jossakin paikkaa suomessa toteutetaan että me voimme konepajaan ostaa sorvin koulun puolesta ja yritys sitoutuu siihen että kahdeksan tuntia vuorokaudesta annetaan työpaikalla ohjausta ja loppu kuusitoista tuntia on yrityksen käytettävissä sillä laitteella näin voimme edistää sitä konkreettista työpaikoilla olevaa oppimista normaaleissa olosuhteissa ja samalla työkulttuurin kehittämistä niin näiden oppijoiden muidenkin osalta tässä erityinen ongelma jonka näen olevan on se että koulutussopimuksella olevien

oppimisesta vastaa nimenomaan koulutuksen järjestäjä ja haja asutusalueilla ja harvemmin asutuilla alueilla se resurssi mikä näitten leikkausten vuoksi tulee olemaan rankka on että koulutuksen järjestäjällä ei ole mahdollisuutta selviytyä siitä työstä mitä edellytetään koulutuksen järjestäjällä on velvollisuus varmistaa että työssäoppiminen todella tapahtuu erityisen hankalaksi tämän tekee se että ei ole resursseja joilla voitaisiin varmistaa se että työpaikkaohjaajilla olisi riittävät pedagogiset taidot mahdollistaa tämä työssäoppiminen erityisesti kun kyseessä erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat näiden osalta ei riitä se että henkilö osaa opettaa kuinka sorvia käytetään kysymyksessä ovat silloin erityistä tukea vaativat oppilaat ja sen pitäisi mahdollistua myös tässä näillä kapenevilla resursseilla tämä ei todellakaan voi olla mahdollista ja tähän pitäisi keskittyä arvoisa puhemies lopuksi jatkokoulutusmahdollisuudet on ehdottomasti turvattava mutta pitää huomata myös se että tämmöiset oppimisvaikeudet omaava kansanedustaja henkilökohtaisesti haluaa sanoa tässä yhteydessä että minä halusin päästä töihin oppimaan ammatin enkä halua että tästä jatkokoulutusmahdollisuudesta tulee sellainen asetelma joka on kyvykäs tekemään ammatin vaatimia töitä on aloitteellinen ja huippuosaaja siinä omassa työssään työpaikkakoulutusta pidennetään maksuttomana siellä työpaikalla sen vuoksi että hän ei omaa vielä jatko opiskelumahdollisuuksia minun mielestäni pitäisi antaa armon käydä oikeudesta siinä kohtaa että jos tyttö taikka poika kinesteettinen oppija jolle ei teoria maistu on oppinut työssään ammatin niin hänelle pitää antaa se mahdollisuus jos hän ammatillisen kyvykkyytensä on pystynyt näyttämään että se nopeassa tahdissa tehdään oppisopimuskoulutusmalliksi eikä niin että se tämän jatkokoulutusedellytyksen vuoksi mahdollistaa sen että hänen työpanostaan käytetään maksutta hyväksi siellä työpaikalla

kaksikymmentä vuotta niiltä nuorilta joilta ei teoreettinen koulutus vain jostakin syystä luonnistu joita se ei kiinnosta mutta jotka olisivat erittäin hyviä työssäoppijoita ja sitä kautta ammattiin sijoittuvia tässä kohtaa minä toivon että tätä asiaa myös huomioidaan niin että meidän nuorille jotka eivät ole teoreettisesti niin huippuoppilaita kynnystä ei nosteta vaan heille mahdollistetaan ammattiin pääsy

puhemies edustaja myllykoski teknologiateollisuuden ja metallityön asiantuntijana käytti erittäin mielenkiintoisen ja asiantuntevan puheenvuoron minä yhdyn kyllä että ne nuoret jotka haluavat selkeästi sen ammattitutkinnon tähän pitää tähdätä sitten sen rinnalla kulkee tämä mahdollisuus jatko opintoihin ja sekin tulee

minusta tämä on nyt mahdollista täällä on hallituspuolueittenkin edustajia jotka osaavat tavallaan puolustaa tämän reformin hyviä puolia jotka ovat siinä että nämä ammatilliseen tutkintoon liittyvät osatutkinnot voidaan suorittaa yksittäin näin näin ja näin se turvaa ammattitaidon monille sellaisille jotka sitä haluavat mutta myöskin tämä jatko opintokelpoisuus on turvattava

arvoisa herra puhemies tässä ammatillisen koulutuksen reformissa juuri puututaan tähän haasteeseen mistä mistä tässä edellä on puhuttu eli eli yksi tapa on esimerkiksi tämä vahva henkilökohtaistamisen malli mikä mikä ammatilliseen koulutukseen juuri nyt luodaan ja tuodaan eli siellä oppilaat ovat keskiössä ja mietitään järkevää etenemistä ja osaamisperusteisuutta jotta se juurikin vastaisi sitten työelämän haasteisiin ja nimenomaan yksilöityjä opintopolkuja halutaan halutaan siellä edistää tämän lain lain puitteissa sitten myös madalletaan sitä reittiä sinne eri oppiasteisiin eli eli kyllä tässä

puhemies haluaisin nyt tässä myös jatkaa tätä keskustelua myös tämän reformin vaikutuksista ja myös tästä palkanmaksusta ja siitä teetetäänkö opiskelijoilla nyt ilmaista työtä eli todellakin aikaisemmin ammatillisen koulutuksen ongelmahan on ollut se että se ei ole tarjonnut riittävästi mahdollisuuksia juuri niille opiskelijoille jotka olisivat halunneet käytännön työelämässä oppia ammatillisen tutkintonsa tätä helpotetaan nyt oppisopimusmalli säilyy hyvin pitkälti työsuhteisena hyvä malli mutta myös tämä koulutussopimus joka tähän rinnalle tulee on tärkeä siinä mielessä että se nimenomaan tuo matalammaksi sitä kynnystä työnantajan ottaa työhön oppimaan se on myös rajattu tutkinnon osaan eli ei ole mahdollista niin sanotusti ilmaistyövoimana käyttää jatkuvasti

ei ole ollutkaan tutkintostatusta

ja ja jos tämä nyt mahdollistaa sen niin kuin olen halunnut ymmärtää niin tämä on erityisen hyvä askel eteenpäin ammatista toiseen siirtymiseen vastaamaan teollisuudessa tapahtuviin nopeisiin rakennemuutoksiin tästä täytyy antaa tässä valmistelussa erityinen kiitos

arvoisa puhemies niin kuin tänään on jo todella monta kertaa todettu ammatillisen koulutuksen koulutuksen reformi on mittakaavaltaan suurin koulutusuudistus kahteen vuosikymmeneen tämä on erittäin odotettu ja tarpeellinen uudistus se vastaa nykyistä joustavammin työelämän muuttuviin koulutustarpeisiin sillä ammatteja katoaa ja uusia tulee koulutuksen pitää pystyä vastaamaan nykyistä nopeammin tulevaisuuden osaamistarpeisiin aikuiset hakeutuvat koulutukseen jatkuvan haun kautta joustavasti ympäri vuoden mutta keväisin järjestettävä valtakunnallinen yhteishaku pysyy ja se on tarkoitettu lähinnä peruskoulunsa päättäville ja vailla ammatillista tutkintoa oleville tämä reformi tuo paljon mahdollisuuksia sekä opiskelijalle että koulutuksen järjestäjille jatkossa opiskelija voisi hankkia osaamista joustavasti itselleen parhaiten soveltuvalla tavalla ja niin paljon kuin hän itse tarvitsee viitaten äskeiseen keskusteluun sitä osaamista jota häneltä puuttuu hän voisi hankkia tämä tiivistää opintoja ja sen vuoksi lyhentää koulutusaikoja erityisesti aikuisopistojen opiskelijoitten osalta näin uskon tämän iltapäivän keskusteluissa on viitattu ammatilliseen koulutukseen tulevien oppilaiden jatko opintokykyisyyteen peruskoulutuksesta päättötodistuksen saaneilla on todellakin hyvin erilaiset taidot erityisesti välineaineissa matematiikassa ja äidinkielessä suomen kielessä pääosa ammatilliseen koulutukseen tulevista perusopetuksen oppilaista on opiskellut opetussuunnitelman yleisopetuksen tavoitteiden mukaisesti heillä kuitenkin osaaminen vaihtelee todistuksen numeroissa ilmaisten vitosesta kymppiin sen lisäksi päättötodistuksen saa vuosittain laajeneva joukko koululaisia joilla on ollut erityisopetuksen päätöksen mukaiset henkilökohtaiset tavoitteet jotka eivät tavallisesti yllä lähellekään yleisopetuksen tavoitteita heidän taitonsa arvioidaan heidän omien mukaisesti ja heillä on todistuksessa niin sanottu tähtiarviointi kolmiportaisessa perusopetuksen tuessa myös tehostetun tuen oppilaan tavoitteet on voitu asettaa painoalueittain jolloin osaaminen voi olla hyvinkin heikko vaikka todistuksessa olisikin hyväksytty arvosana oppilaiden hyvin kirjavat taidot näkyvät ammatillisessa koulutuksessa monenlaisina tuen tarpeina yksilöllinen opintopolku tekee opiskelijan ohjauksesta ja tuesta entistä tärkeämpää kaikille opiskelijoille tehdään jatkossa oma henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma jossa selvitetään ja tunnustetaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen ja osaamisen puutteet myös ne perusopetuksessa jääneet osaamisvajeet entistä paremmin voidaan huomioida myös esimerkiksi vapaaehtoistoiminnassa ja harrastuksissa hankittu osaaminen kehittämissuunnitelmassa harkitaan millaista osaamista opiskelija tarvitsee sekä miten osaamista hankitaan eri oppimisympäristöissä samalla suunnitellaan tarvittavat tukitoimet opiskelujen onnistumiseksi suunnitelman laatii yhdessä opiskelijan kanssa opettaja tai ohjaaja alle kahdeksantoista vuotiaan opiskelijan huoltajilla tulee olla mahdollisuus osallistua suunnitelman tekemiseen tutkinnot ovat jatkossa nykyistä laaja alaisempia opiskelijalla on enemmän valinnanmahdollisuuksia erikoistua tutkinnon sisällä ja tämä jatko opintokelpoisuus säilyy jatkossakin tavoitteena pitää olla että koulutuksessa ei saada vain muodollista jatko opintokelpoisuutta vaan todellinen jatko opintokykyisyys koulutus työpaikalla järjestetään määräaikaiseen työsopimukseen perustuvana oppisopimuksena tai ilman työsopimussuhdetta toteutettavana koulutussopimuksena joka korvaa nykyisen työssäoppimisen näitä kahta sopimusta on mahdollista yhdistellä joustavasti ammattitaito osoitetaan jatkossa kaikissa ammatillisissa tutkinnoissa näyttämällä se pääsääntöisesti työpaikalla tai työpaikanomaisissa oppimisympäristöissä käytännön työtehtävissä arvoisa puhemies tänään iltapäivällä puhutti kovasti myös ammatillisen koulutuksen rahoitus jatkossa on yksi yhtenäinen rahoitusjärjestelmä joka kannustaa vähentämään koulutuksen keskeyttämistä lisäämään oppimista työpaikoilla lyhentämään koulutusaikoja ja suuntaamaan suuntaamaan koulutusta sellaisille koulutusaloille on työvoiman tarvetta tämä rahoituksen laskentamalli ei ole toden totta yksinkertainen ja siihen liittyykin koulutuksen järjestäjillä monenlaisia huolia tätä huolta ei ainakaan hälvennä se että käytössä ei ole ollut mallilaskelmia tosin rahoituksen pitkä siirtymäaika helpottaa tilannetta lopullinen rahoitus on voimassa vasta vuonna

minulla itselläni on huolena ammatillisen koulutuksen saavutettavuus harvaan asutuilla alueilla nuorten ikäluokkien pieneneminen jatkuu edelleen ja siksi koulutuksen kysyntä vähenee tämän seurauksena koulutuksen järjestäjät ovat joutuneet ja todennäköisesti tulevaisuudessakin joutuvat muuttamaan kouluverkkoa ja tämän seurauksena ammatillinen koulu ei enää välttämättä löydy läheltä mutta tämä reformi tuo myös tähän uusia mahdollisuuksia sillä koulutusta järjestetään jatkossa lisääntyvässä määrin työpaikoilla ja ehkä digitaalisissakin oppimisympäristöissä jolloin koulutus ei ole sidottuna juuri siihen oppilaitoksen tai toimipisteen fyysiseen sijaintiin

tämä reformi keventää normeja kaikkea ammatillista koulutusta säädellään jatkossa yhdellä järjestämisluvalla koulutuksen järjestäjien vapaus koulutuksen järjestämiseen kasvaa ja tämä vähentää päällekkäistä hallintoa ja erilaisten suunnitelmien laatimista mikä vapauttaa oppilaitoksissa rehtorien ja opettajien työaikaa hallinnosta opetukseen

arvoisa herra puhemies

jatkumon duaalimallille nyt tässä on riskinä että näin ei tule tapahtumaan nyt hallitus on keskittynyt ainoastaan toisen asteen ammatillisen koulutuksen uudistamiseen toteuttamalla ensin massiiviset taloudelliset leikkaukset ja tämän jälkeen hallitus vaatii useita uudistuksia jotka vaativat pikemminkin lisärahoitusta kuin leikkauksia

jäävät osittain toteuttamatta koulutuksen järjestäjillä ei ole todellista mahdollisuutta toteuttaa uudistusta toivotulla tavalla lisääntyvien tehtävien ja kustannusten takia kaikkein harmillisinta tässä on se että hallituksen esityksestä kärsivät eniten oppilaat nuoret ja aikuiset sekä oppilaitoksissa oleva henkilöstö jota on vähennetty ja irtisanottu eri puolilla suomea

ettei uusi rahoitusmalli kannusta riittävästi ottamaan koulutukseen haastavampia tai enemmän tukea tarvitsevia opiskelijoita hieman alle puolet aikookin kiristää valintaperusteitaan tämän seurauksena riskinä on että osa nuorista jää kokonaan koulutuksen ulkopuolelle tai he keskeyttävät opinnot riittämättömien lähituntien ja tarvittavan tuen puuttumisen myötä syrjäytymisen riski näiden nuorten osalta on suuri hallituksen olisi pitänyt tiukemmin puuttua siihen että se turvaa jokaiselle nuorelle toisen asteen jatko opintopaikan näin ei valitettavasti tule tapahtumaan tästä syystä olen edelleen vahvasti sitä mieltä että oppioikeutta tai oppivelvollisuutta kuinka sitä halutaan sanoa tulee nostaa kahdeksaantoista vuoteen asti jotta jokainen nuori saa itselleen toisen asteen tutkinnon tämä nuoren oikeus pakottaa järjestämään jokaiselle nuorelle opiskelu työpaja tai muun vastaavan koulutuspaikan nuorta ei saa jättää yksin ilman mitään kiinnityspaikkaa arvoisa puhemies valitettavasti hallitus ei ole kuunnellut myöskään työelämää eikä oppilaitoksia työpaikalla olevista oppimisen edellytyksistä ja tarpeista uudistuksessa olisi pitänyt ottaa työpaikat vahvemmin jo suunnitteluvaiheessa mukaan nyt näin ei ole ollut

hallitus on arvioinut työpaikoilta puuttuvat tarvittavat koulutuksen ja ohjaamisen resurssit työpaikat ovat oppimisympäristöjä työpaikkaohjaajat eivät työpaikkaohjaajat eivät korvaa opettajia jotta tarvittava oppiminen opiskelijalle turvataan edellyttää tämä tavoitteellista ja hyvää yhteistyötä työpaikan ja oppilaitoksen välillä työpaikkaohjaajalle täytyy turvata riittävät resurssit ja osaaminen sekä pedagoginen osaaminen

heidän ohjaus ja kouluttautumis ja arviointiosaamisestaan on huolehdittava nyt näin ei valitettavasti kaikkialla toteudu suurin osa ammatillisen koulutuksen oppilaista menee pieniin ja keskisuuriin yrityksiin työssäoppimiseen näillä työpaikoilla ei useinkaan ole riittävästi resursseja tai mahdollisuuksia ottaa vastuuta nuorten oppimisen vaatimasta koulutustehtävästä yritykset ovat myös ilmoittaneet ettei heillä ole halukkuutta ottaa vastuuta työssäoppimisesta sen vaativuuden ja ajankäytön takia pk yrityksillä ei ole resursseja irrottaa työntekijää tai ohjaajaa opettamaan opiskelijaa suurimmilla yrityksillä mahdollisuudet ja resurssit ovat paremmat tämä koettelee eri alan opiskelijoita eriarvoisesti arvoisa puhemies vielä muutama yksittäinen kannan erittäin suurta huolta siitä että koska ammatillinen koulutus painottuu työpaikoille riskinä on ettei yleissivistävien aineiden turvaamista ole huolehdittu riittävästi riskinä on ettei jatko opintokelpoisuus enää onnistu duaalimallin mukaisesti eikä nuorilla ole enää mahdollisuutta jatkaa opintoja korkeakouluun ammatillisen koulutuksen väylän kautta tähän asiaan olisi pitänyt kiinnittää huomattavasti enemmän huomiota

turvaamiseen täällä on puhuttu tänään paljon perusrahoituksesta mutta puutun yhteen asiaan joka on ollut meidän alueellamme elikkä etelä karjalassa kaakkois suomessa

huolena perusrahoitus ohjaa myös koulutusohjelmien järjestämistä koulutuksen järjestäjät voivat joutua pohtimaan kannattaako

kalliita koulutuksia järjestää kuten prosessitekniikkaa kone ja tuotantotekniikkaa sekä metsäalaa nyt esitetty rahoitusjärjestelmä ei tue eikä kannusta järjestämään näitä koulutusohjelmia tämä voi vaikeuttaa myös työelämän ammattiosaajien saamista tulevaisuudessa näille aloille hyvää on kuitenkin se että nuorten ja aikuisten perustutkinto yhdistetään myönteistä on myös se että heille kaikille turvataan ilmainen maksuton kouluruokailu psykologin ja koulukuraattorin palvelut sekä yhteiset tutkinnon osat

tässä vaiheessa kun mennään listan mukaan

arvoisa puhemies

tänään tänään olemme käsittelemässä tätä uudistusta nyt suuressa salissa ja koko kevään olemme sivistysvaliokunnassa tehneet tätä laajaa mietintöä ja asiasta kuulleet paljon asiantuntijoita huomenna aloitamme äänestykset tästä asiasta mutta kuitenkin voidaan todeta että isoista linjoista ja tavoitteista olemme eduskunnassa pitkälti samaa mieltä työpaikoilla tapahtuvaa oppimista lisätään ja myös aiempaa laajempien tutkintojen myötä työelämä ja koulutus saadaan kohtaamaan paremmin byrokratiaa puretaan ja raskaita rakenteita kevennetään kun nuorten ja aikuisten koulutuksen raja aidat poistuvat koulutuksen järjestäjiä kannustetaan tiivistämään koulutuksen kestoa niissä tutkinnoissa joissa se on mahdollista kaikkein tärkeintä on että jokaiselle opiskelijalle räätälöidään oma henkilökohtainen opintopolku näin jokaisen opiskelijan kohdalla voidaan katsoa saako hän tarvitsemansa opinnot suoritettua parhaiten työpaikalla vai lähiopetuksessa oppilaitoksessa kun kasvava määrä opiskelijoita suorittaa tutkintoaan työpaikoilla voidaan lähiopetuksen resursseja suunnata enemmän tukea tarvitseville

on oltu montaa mieltä siitä onko tähän riittävästi nyt resursseja varattuna sitten kentällä ja oppilaitoksilla ja myös työpaikoilla no tämän uudistuksen toteuttamiseen on varattu nyt erityisesti viisitoista plus viisitoista miljoonaa ensi vuonna ja sitä seuraavana vuonna valiokunnan kanssa halusimme korostaa että tätä tukea tämän uudistuksen toteuttamiseen pitäisi suunnata erityisesti tämän henkilökohtaistamisen toteuttamiseen jalkauttamiseen ja siihen miten sen mallit pystytään valtakunnallisesti saamaan toimiviksi niin että tämä henkilökohtaistaminen todella etenee myös työpaikkaoppimisen suomen mallin luomiseksi on tärkeätä että resursseja voidaan suunnata myös siihen opettajien osaamista tietysti myös on hyvä hyvä ja erittäin tärkeää lisätä mutta myöskin erityistä tukea tarvitsevien todella tärkeää että että he eivät jää tässä uudistuksessa jalkoihin vaan nimenomaan pystytään tukemaan tukemaan heitä heitä jotka tarvitsevat enemmän sitä lähi ja kontaktiopetusta sitten myöskin tällä kahdeksankymmenen miljoonan euron lisäpotilla mikä hallituksen puoliväliriihessä linjattiin halutaan tukea erityisesti näitten oppimisympäristöjen luomista alueelle että työnantajat ja ja oppilaitokset yhdessä pystyisivät näitä oppimisympäristöjä kalliita laiteinvestointeja paremmin järjestämään tämän käytännön toteuttamisen mallista tulee vielä tarkemmin linjausta jatkossa mutta on tärkeää että myös näihin investointeihin saadaan lisäpanoksia valiokuntahan teki sitten myös neljä lausumaa ja haluan näistä korostaa erityisesti tätä toinen lausumaa jossa

esitämme että eduskunta edellyttää että rahoitusuudistuksen siirtymäkauden aikana opetus ja kulttuuriministeriö seuraa ammatillisen koulutuksen uuden rahoitusjärjestelmän vaikutuksia ammatillisen koulutuksen järjestämiseen ja tuo sivistysvaliokunnalle selvityksen tiedoksi vuosittain syysistuntokauden aluksi tässä yhteydessä arvioidaan myös perusrahoitusosuuden riittävyyttä

niin tätä pitää hyvin kriittisesti arvioida ja jos siltä näyttää että se ei tule riittämään niin tähän on vuosittain meillä sitten mahdollisuus niin opetusministeriön kuin sitten eduskunnan kautta puuttua tätä olemme edellyttäneet myös sivistysvaliokunnassa se mikä myös on erityisen tärkeää on se että eduskunta edellyttää myös sitä että opetus ja kulttuuriministeriö tukee ja seuraa ja sen perusteella arvioi ammatillisen koulutuksen reformin toteutumista muun muassa vaikutuksia koulutuksen alueelliseen ja kielelliseen saavutettavuuteen opintojen keskeyttämisen vähentämiseen ja koulutustakuun toteutumiseen

pienyrityksissä joissa on erittäin kalliita laitteita käytössä mutta silti vähän henkilökuntaa niissä yrityksissä on on tuotu esiin syvä syvä huoli siitä miten sinne voidaan ottaa opiskelijoita oppimaan vaikka työvoimapula on alalla kova tästä hyviä esimerkkejä metsäkoneyritykset ja maanrakennusalan yritykset joissa tämä tilanne on on käsillä edellytämme että jos tämä koulutussopimuksen käyttö ja työpaikkaoppiminen ei etene esimerkiksi näillä toimialoilla riittävästi niin silloin pitää tarkastella niitä keinoja miten tämä tämä voidaan mahdollistaa paremmin emme saa olla siinä tilanteessa että näillä aloilla tulee selkeä epätasa arvo

tervehdin ilolla tätä uudistusta ja toivon sille hyvää menestystä äänestyksessä

arvoisa puhemies pyysin hetki sitten vastauspuheenvuoroa erääseen tärkeään yksityiskohtaan kun edustaja kiljunen kiinnitti huomiota yhteen hallituksen esityksen ongelma tai valuvikakohtaan liittyen toisen asteen yhteistyöhön siis lukion ja ammatillisen koulutuksen ajatus on tällaista modernia ammattisivistys ja sivistysajattelua lainaan toisen kerran sastamalan koulutuskuntayhtymän kirjallista lausuntoa yhtymä pitää tärkeänä että tulevaisuudessa vahvalla koulutuksen on laajan ammatillisen koulutustarjonnan lisäksi lukion ja vapaan sivistystyön tarjontaa näin pystytään turvaamaan kattava toisen asteen koulutuksen henkilöstön osaamispääoma ja pystytään joustavasti yhdistelemään eri osaamisaloja sekä mahdollistamaan toiminta ja laadunhallintajärjestelmään resursoiminen

siis suoraan sanoen tämän lukion ja yhteistyön kohdalla kokoomus on ollut tässä jarruna minä tiedän että kokoomuksessa on paljon yksittäisiä henkilöitä ja vastaavia jotka näkevät tämän asian tällä tavalla kuin sastamalan koulutuskuntayhtymä mutta valitettavasti kokoomuksessa tuntuu olevan enemmistö jolle tämmöinen lukion puhtaus

tätä yhteistyötä minusta se on todella valitettavaa koska se yhteistyön kehittäminen on seissyt tosi pitkään paikallaan lähtien niistä yhdeksänkymmentä luvun lopun koulutuskokeiluista joita joita aikanaan tehtiin ja tulokset olivat loistavia esimerkiksi ne nuoret jotka suorittavat kaksoistutkinnon ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon työelämä ja elinkeinoelämä vie niin kuin viuhkana käsistä tämä on ongelma jolle ei kohtaa näköjään voida mitään vaikka huomenna on on esitys sitten jossa äänestetään siitä että haluaisimme siihen vaikuttavuusrahoitukseen lisätä elementin yhden kohdan joka kannustaisi koulutuksen järjestäjiä just tähän yhteistyöhön ja he saisivat siitä myöskin taloudellisen kannusteen

semmoinen asetelma uskovaiset vastaan sellaiset joilla on terve epäily uskovaiset ja terve epäily ja tämä ei johdu pelkästään siitä että olisi mukamas asetelma hallitus vastaan oppositio minä luulen että joissakin kysymyksissä ikään kuin liuutaan riman yli toisellekin puolelle ja minua suoraan sanoen harmittaa se että pienellä vastaantulolla hallituksen taholta ministerin taholta tässä olisi ollut mahdollisuus tehdä ihan tämmöinen yhteinen lottovoitto se jää nyt nähtäväksi sitten mitä huomenna äänestetään tämän perusrahoituksen ja ja lisämäärärahojen kohdalta mutta en en nyt mene asioitten edelle se nähdään sitten huomenna koska se perusongelmahan on se että tätä sinällään hienoa ja hyvää uudistusta on tosi vaikea toteuttaa isojen rahoitusleikkausten rahoitusleikkausten keskellä kun päinvastoin tarvittaisiin lisärahoitusta moneen eri eri kohtaan arvoisa puhemies en nyt lähteä tekemään sen syvällisempää yhteenvetoa käydystä keskustelusta mutta kyllähän tässä hallitsevana asiana oli pitkään tämä perusrahoituksen taso jossa oppositio ja vähän nyt ymmärsin rivien välistä monet hallituspuolueittenkin edustajat olisivat aika valmiita nostamaan sen perusrahoituksen tason siitä viidestäkymmenestä prosentista kuuteenkymmeneen prosenttiin mikä antaisi oppilaitosten johdolle opettajille paremman

niin edelleen keskustelussa todettiin että oppilaitosten taloudesta tämmöiset perustoimintamenot henkilöstökustannukset ynnä muut syövät kaksi kolmasosaa niin että kyllähän tämä aika niukka esitys esitys on ei siitä pääse mihinkään mihinkään me olemme oppositiossa yhteisesti myöskin ottaneet tosissaan kuntaliiton laskelman joka on hallituksen esityksen sisälläkin että

tehtävien hintalappu on kuntaliiton laskelman mukaan suunnilleen kahdeksankymmentäneljä miljoonaa euroa emme me nyt ole oppositiossa vaivanneet eduskunnan tietopalvelua että se olisi tehnyt nyt sitten ikään kuin uudet uudet laskelmat vaan varmaan tämä suuruusluokka on on oikea tässä yhteydessä tämä hallituksen vastaantulo on on todella tämmöistä niukkaslinjaa sitten arvoisa puhemies haluan kyllä nyt vielä erikseen sanoa tästä koulutussopimuksesta joka nyt tuodaan tällaisena uutena formaattina tähän ammatilliseen koulutukseen minä alkuun vierastin sitä koulutussopimusta tosi paljon paitsi käsitteellisesti myös sisällöllisesti mutta minä olen jonkun verran tässä asiantuntijakuulemisenkin yhteydessä alkanut hyväksyä että siinä voi olla joku järki järki koska sehän on käytännössä tätä työssäoppimisen tuomista tähän ammatilliseen koulutukseen mutta olennaista siinä nyt on se että esimerkiksi itse olisin halunnut lähteä voimallisemmin kehittämään oppisopimuskoulutusta siis oikeasti määrällisesti laadullisesti ja niin edelleen nyt tämä koulutussopimus tuo tähän tämmöisen uuden formaatin joka on jossain määrin hyppy tuntemattomaan se se on pakko sanoa nyt ääneen tässä yhteydessä kaikki on kiinni siitä miten onnistutaan tässä henkilökohtaisen opetussuunnitelman tekemisessä ja kytkemään se siihen

olennaista siinä nyt on se että en pidä järkevänä ja mahdollisena sitä että joku nuori suorittaa koko ammatillisen tutkinnon koulutussopimuksena siinä ei ei kyllä saada riittävästi näitä ammattisivistäviä yleissivistäviä aineita ja ja oppimista toteutettua tämä on nyt nyt hyvin mielenkiintoinen asia seurata miten tämän koulutussopimuksen käytäntöön viemisessä tällainen yleinen ammattisivistys saadaan toteutettua se jää nyt sitten nähtäväksi arvoisa puhemies mielenkiintoista nähdä lähimpien vuoden kahden aikana jos tämä tässä muodossa nyt sitten viedään eteenpäin äänestyksillä viekö tämä ammattiosaamisen nousuun mitä tietysti toivon mutta meillä on opposition taholta kaksitoista

huomenna ja sitten meillä on kahdeksan lausumaesitystä jotka kertovat siitä että on on tässä olemassa erilaisia painotuksia vaikka yhteinen näkemys tämän ammatillisen koulutuksen uudistamisen välttämättömyydestä on olemassa tasan kymmenen minuuttia

arvoisa puhemies edustaja gustafssonin puheenvuoro kirvoitti tämän ajatuksen mielestäni juuri nyt kohenee tämä lukion ja ammatillisen koulutuksen yhteensovittamismahdollisuus ammatillisen koulutuksen henkilökohtaistamisen kautta kun kerta opiskelijalle laitetaan henkilökohtainen koulutussuunnitelma mielestäni hän voi silloin helpommin sovittaa esimerkiksi lukiosta kursseja omaan koulutusohjelmaansa minä itse mielessäni olen tällaista miten minä sanoisin mielikuvaa luonut esimerkiksi matkailuopinnoista joissa tarvitaan monipuolista kielitaitoa että erittäin hyvin voisi ammatillisen koulutuksen opiskelija ottaa esimerkiksi e lukiokursseja joista hän saisi hyvin rikkaan monipuolisen kieliosaamisen ja näitä voitaisiin sitten lukea hänelle siihen hänen omaan koulutusohjelmaansa sopiviksi eli minä arvelisin että lukion ja ja ammatillisen koulutuksen

arvoisa puhemies kiitos edustaja parviainen puheenvuorosta juuri näin mutta toki tätä nyt löytyy tietysti teknologiateollisuuden vientiasentajien kone oyjn ja kemianteollisuuden piiristä ja vaikka mistä näin se juuri on ja sen takia tämä asia on niin tärkeä ja sen takia huomenna esitetään että tähän lakiin kun siinä on on osana tämä vaikuttavuusrahoitus lisätään yksi kohta toisen asteen oppilaitosten opintotarjonnan kurssien suorittaminen jotta siihen tulee tämmöinen kannustava bonus ja elementti varmaan fiksuimmat oppilaitokset tekevät just tällä tavalla niin kuin edustaja parviainen esitti ja ja niin edelleen mutta meistä jokainen ymmärtää sen että tämmöinen rakenteellinen panostus tässä yhteydessä olisi nyt se lisäarvo mitä tämä ammatillisen reformin lainsäädäntö edellyttää eli

kun tässä vaikuttavuusrahoituksessa on nämä työllistyminen ja jatko opintoihin siirtyminen kohdassa yksi siihen lisättäisiin uusi toisen asteen oppilaitosten opintotarjonnan kurssien suorittaminen sitten opiskelijapalaute ja työelämäpalaute näin tämä asia menisi oikeasti eteenpäin hienoa minä uskon että edustaja parviainen äänestää huomenna tämän esityksen puolesta